lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan asian käsittely keskeytettiin yhdeksästoista yhdeksättä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa puhemiesneuvosto edelleen suosittaa että puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen neljännestä viiva kahdeksannestatoista asiasta ja nyt meillä on täällä kaksi ministeriä esittelypuheenvuorot ministeri soini ja ministeri virolainen ministeri soini aloittaa olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies suomen ulkopolitiikan päämäärä on vahvistaa suomen kansainvälistä asemaa turvata maamme itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus ja parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia tätä me teemme tätä työtä jatkamme kestävällä pohjalla oleva talous sääntöperusteinen kansainvälinen järjestelmä ja kansainvälinen kilpailukyky tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista esitämme ulkoministeriön määrärahoiksi yksi pilkku yksi miljardia euroa eli hyvin maltillista kahden prosentin korotusta rahassa kahdeksantoista pilkku kuusi miljoonaa euroa tällä panoksella ulkoasiainhallinto palvelee koko valtionhallintoa yksityishenkilöitä yrityksiä järjestöjä mediaa ja muita yhteistyökumppaneita asettamani painopisteet arktiset alueet itämeren turvallisuus suomen ja ruotsin yhteistyön vahvistaminen transatlanttinen yhteistyö ja rauhanvälitys otetaan toiminnassa huomioon johdonmukaisesti suomen asioiden hoitaminen ei ole mahdollista ilman kattavaa edustustoverkkoa sen vuoksi hallitus onkin edeltäjästään poiketen avannut kaksi suurlähetystöä yangonin ja bogotan ja konsulaatin sao pauloon kokemukset ovat hyviä työtä on jatkettava ja esitämme nyt että suurlähetystö bagdadissa avataan uudelleen irakin kehitys vaikuttaa myös suomeen toimimalla paikan päällä voimme tehokkaammin edistää kahdenvälisten suhteiden kehittämistä mukaan lukien kaupallis taloudelliset mahdollisuudet sekä kielteisten turvapaikkapäätösten saaneiden paluukysymykset arvoisa rouva puhemies edustustokiinteistöjen kunto oli kauteni alussa aika lailla retuperällä asioita on nyt laitettu järjestykseen ja suunnitelmat tehty meillä on nyt perusteltu esitys edustustojen turvallisuuden mukaan lukien tietoturva ja terveellisten työtilojen varmistamiseksi talousarvioesityksessä panostamme myös viennin edistämiseen muun muassa lisärahoituksella elintarvikeviennin asiantuntijoihin edustustoverkostossa sekä kehitysyhteistyön puitteissa toteutettavaan liikekumppanuusohjelmaan kollega virolainen kertoo enemmän kehitysyhteistyöstä diplomatia on ensimmäinen työkalumme mutta kriiseihin on myös vastattava siksi esitämme kriisinhallintaan kuusikymmentäkuusi pilkku viisi miljoonaa euroa osallistumisemme alueelliset painopisteet ovat libanon irak ja afganistan siviilikriisinhallinnassa olemme mukana muun muassa ukrainassa irakissa kosovossa ja georgiassa ykn rauhanturvaoperaatioihin osallistutaan kahdellakymmenellä viiva kolmellakymmenellä poliisilla itämeren barentsin ja arktisen alueen yhteistyö on suomelle esityksemme onkin kaksinkertaistaa itämeren barentsin ja arktisen alueen hankeyhteistyöhön tarkoitettua iba määrärahaa kolmeen pilkku neljään miljoonaan euroon rahoitus kohdennetaan aloille joilla suomella on vankkaa osaamista keskeisiä toimialoja ovat ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutos mukaan lukien mustan hiilen päästöjen vähentäminen jätehuolto ja kiertotalous digitaaliset palvelut ja älyliikenne meteorologinen yhteistyö turvallisuus ja pelastusyhteistyö koulutus ja terveys tehokas vaikuttaminen edellyttää vahvaa omaa panostusta alueellisen yhteistyön merkitys arktisella ja itämeren alueella korostuu nykyisessä kiristyneessä kansainvälisessä tilanteessa yhteistyö pohjoisen ulottuvuuden ja pohjoisten alueneuvostojen arktinen neuvosto barentsin euroarktinen neuvosto ja itämeren valtioiden neuvosto puitteissa on suomelle tärkeä keino edistää vakautta turvallisuutta kestävää kehitystä ja yhteistyötä lähialueillaan eu venäjä yhteistyö on vaikeutunut alueellinen yhteistyö on kuitenkin jatkunut ja tarjoaa edelleen toimivan foorumin tehdä käytännönläheistä yhteistyötä venäjän kanssa omien intressiemme pohjalta eun pakotepolitiikan ja valikoivan kanssakäymisen periaatteiden mukaisesti tällä on konkreettista merkitystä suomen ja euroopan turvallisuuden

kansallisilla instrumenteilla voimme tehdä hankealoitteita ja osallistua alueellisiin kehittämishankkeisiin vielä aivan lopuksi arvoisa rouva puhemies iba rahoitus on oleellisen tärkeä myös arktisen neuvoston puheenjohtajuusohjelman toimeenpanossa suomi on ollut aloitteellinen mustan hiilen päästöjen vähentämisessä ja edistää kansainvälistä yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjunnassa suomen on tärkeätä panostaa vahvasti myös itämeri yhteistyöhön ja olenkin nimittänyt itämeren asioihin erityisedustajakseni entisen kansanedustajan christina

arvoisa rouva puhemies keskityn tässä esittelypuheenvuorossani kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyön kokonaisuuteen joka muodostaa myös ulkoministeriön budjetista leijonanosan lopuksi muutama sana ulkomaankaupasta ja ja ensiksi kehitysyhteistyöbudjetin suuri kuva varsinaiseen kehitysyhteistyöhön siis ulkoministeriön hallinnoimaan ja yhdessä kumppaniemme kuten koti ja ulkomaisten järjestöjen sekä kumppanimaiden kanssa toteutettavaan kehitysyhteistyöhön on budjetoitu viisisataakahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa

suomalaisille kansalaisjärjestöille kehitysyhteistyöhön kohdistetaan kuusikymmentäviisi miljoonaa euroa ja tästä potista valtaosa menee noin kahdellekymmenelle kumppanuusjärjestölle joiden kanssa meillä on hyvä ja pitkäjänteinen yhteistyö sitten vielä näille kansalaisjärjestöille osoitetaan myös hanketukea sekä viestintä että globaalikasvatusprojekteihin meillä on myös maittain kohdistamatonta kehitysyhteistyötä kolmekymmentäkaksi pilkku viisi miljoonaa euroa ja näillä rahoitetaan monia erilaisia hankkeita muun muassa yrityksille ja korkeakouluille suunnattuja liike ja innovaatiokumppanuusohjelmia niin ikään kolmetoista miljoonaa kohdistetaan korkotuki instrumentilta

on otettu kehitysmaille suunnattu investointituki ja ja vielä kuusi miljoonaa käytetään kehitysyhteistyön suunnittelutukitoimintoihin sekä tärkeään evaluointiin ja tarkastukseen jotta kehitysyhteistyön rahoituksesta saadaan kokonaiskuvaa niin otan vielä kaksi kaksi lisänäkökulmaa elikkä eun kehitysyhteistyön ja ja meidän omat suomalaiset finanssisijoitukset ensinnäkin suomi rahoittaa eu jäsenmaksunsa kautta kehitysyhteistyötä jota siis hallinnoi unioni tämä rahoitusosuus ei kulje ulkoministeriön kautta mutta kun se lasketaan mukaan niin suomen osuus eun kehitysavusta on lähes kaksisataaviisikymmentä euroa olemme tyytyväisiä siihen että eu keskusteluissa painotetaan afrikka suhteen kehittämistä työpaikkojen luomista ja muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttumista toinen huomio on tällä vaalikaudella perinteisen lahja avun rinnalla käyttöön otetut kehityspoliittiset finanssisijoitukset me kaikki tiedämme että globaalit kehityshaasteet ovat niin suuria ettei niihin pystytä vastaamaan perinteisen lahjamuotoisen kehitysavun keinoin ja resurssein tarvitaan siis uusia kumppanuuksia innovatiivisia ratkaisuja ja rahoitusta tästä esimerkkinä finnfund ifcn ilmastorahasto ja latinalaisen amerikan kehityspankki

linja on myös ollut vakaa me olemme korostaneet tyttöjen ja naisten oikeuksia ilmastoa opetusta ja työpaikkoja ne eivät varmaan jatkossakaan häviä mihinkään seuraavilla hallituskausilla kehitysyhteistyön osalta haluan vielä todeta että mehän mehän haluamme jatkuvasti parantaa toimintaamme tulosraportti annetaan eduskunnalle loka marraskuun vaihteessa ja siinä tuodaan näkyvästi esiin se miten meidän tuloskulttuuri on kehittynyt ja miten me jatkossa pyrimme kehittämään toimintaamme no sitten vielä lopuksi pari sanaa salkun toisesta puolesta elikkä ulkomaankaupasta vienti on kasvanut hyvin maailmankaupan vahva kasvu luo näkymiä meidän viennille ja tässä ensi vuoden budjetissa huomionarvoista on että viennin on temin osastolla business finlandin toimintaan saatu lisäresursseja samoin kuin ulkoministeriössä on panostettu lisää vienninedistäjille jatkoa tulee seitsemälle viennin edistämisen asiantuntijalle kolmelle ruokaviennin ammattilaiselle ja kuudelle koulutusviennin ammattilaiselle suomen kaltaiselle pienelle avoimelle globaaleihin arvoketjuihin hyvin integroituneelle taloudelle on aivan välttämätöntä että me yhdessä eun kanssa edistämme avointa liberaalia sääntöperusteista kauppapolitiikkaa ja tämä työ tulee herkeämättä jatkumaan

painiketta ja nousemaan seisomaan

ensi vuoden talousarvion kannalta aiheet joihin ulkoasiainvaliokunnassa viime vuosina erityinen huomio

mutta myös pienempänä yksityiskohtana meidän

kehittyminen ja se että siellä tarvittaisiin mittava määrä investointeja tämä on tullut tässä voisi sanoa kehysbudjetoinnin aikana ongelmana vastaan ja voimavarat eivät ole riittäneet niihin investointeihin joita suomen ikään kuin näkyvyyden ja edustamisen kannalta tarvittaisiin tämä on aihepiiri johon toivon että pitkäjänteisesti kyetään huomiota kiinnittämään kehitysyhteistyön kohdalla kyse on tietysti siitä mihin meidän voimavarat riittävät minkälaisella aikataululla aikanaan kun ylijäämätalouteen toivottavasti päästään kyetään kyetään kehitysyhteistyön tasoa nostamaan

puhemies on totta että eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on jo monena vuonna kiinnittänyt huomiota tähän

siinä on tavoitteena se että pystyttäisiin asteittain nousemaan sinne lukuun nolla pilkku seitsemän joka on kansainvälinen tavoite ja josta me olemme todella pahasti pahasti jäljessä toisaalta on sanottava että sen mitä suomi tekee kehitysyhteistyössä se tekee erittäin hyvin esimerkiksi se työ mitä mitä

toinen asia jonka otan mielelläni esille on se että kyllä tämä meidän edustustoverkon ylläpitäminen nykyisellään on on aika huolestuttavaa sen vuoksi että me maksamme jättiläisvuokria joistakin kiinteistöistä jopa sellaisia vuokria että kymmenessä vuodessa tämä kiinteistö olisi ostettu

ministeri soini puhui puheenvuorossaan suomen panoksesta kriisinhallintaan ja se on kaikki erittäin tärkeätä ja paikallaan ministeri virolainen mainitsi erityisesti panostuksen afrikkaan samoin kuin siihen millä lailla on tarpeen puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin nämä ovat asioita joista olemme viime aikoina kuulleet paljonkin myös ministeripuheenvuoroja ja ja nämä ovat asioita joista me olemme täysin samaa mieltä mutta en voi kyllä olla ihmettelemättä sitä ministeri soini että kun tämä hallitus perustettiin niin se oli silloin teidän puolueenne päätavoitteita ja yksi täysin toteutuneita tavoitteita että suomen kehitysyhteistyötä leikattiin neljäkymmentä prosenttia eli juuri sitä välinettä jota me nyt tarvitsemme afrikan ja muuttoliikkeen ongelmien

arvoisa rouva puhemies lasten ja naisten oikeudet ovat kovaa ydintä suomalaisessa ulko ja turvallisuuspolitiikassa meidän

pyrimme edistämään seksuaaliterveyttä naisten oikeuksia muistan itse elävästi sen kun esittelin ykn naisten kokouksessa äitiyspakkausta nostin sen esille ja kerroin että näitä vaatteita ja näitä tavaroita tässä laatikossa käyttävät ja siinä nukkuvat niin ministereiden kuin kaikkien muidenkin suomalaisten lapset se herätti suurta hämmennystä ja toisaalta näkymää siitä että on maita joita kannattaa seurata mutta yhtä aikaa kun näin on toimittu meidän ulkoministeri yhdellä suulla puhuu virallista linjaa ja toisella suulla puhuu täysin meidän ulkopoliittista linjaa vastaan naisten oikeuksia vastaan kysynkin teiltä ministeri virolainen miltä teistä tuntuu tehdä tätä työtä kun ministeri soini vetää jatkuvasti mattoa alta teidän työltänne lasten ja naisten oikeuksien puolesta

puhemies kehitysavun bkt taso on budjettikirjan mukaan ensi vuonna nolla pilkku neljäkymmentäyksi prosenttia ja bkt kasvaa tänä vuonna kolme prosenttia ja jatkossa vuosittain hallituksen budjettikirjassakin lausuttu pidemmän aikavälin tavoite on nolla pilkku seitsemän prosenttia bktsta tilanteessa jossa bkt onneksi kasvaa jossa lähtötaso on alhainen tämän yhtälön ratkaiseminen ratkaiseminen vaatii ainakin kahta asiaa rahaa ja poliittista tahtoa minä kysynkin ministereiltä mikä on se tähän nolla pilkku seitsemän päämäärään johtava polku joka ehkä nyt sitten pidemmällä aikavälillä mutta kuitenkin siintää ministereitten silmissä

puhemies ensinnäkin on todettava että on pöyristyttävää kuunnella että ministeri soini vetäisi mattoa naisten ja lasten alta minä olen tuntenut hänet neljänkymmenen vuoden ajan ja ministeri soini jos kukaan puolustaa naisia ja lapsia joten tällaiset puheet on syytä lopettaa

saamme loka marraskuulla tiedotteen näistä tuloksista kun täällä on aina emmitty mihinkä ne

arvoisa puhemies tähän bagdadin suurlähetystön avaamiseen sisältyy omat riskinsä turvallisuustilanteen takia mutta hyväähän siinä on se jos sillä tavoitellaan näiden kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palauttamista jotka eivät täältä ole suostuneet sinne palaamaan ja tämä on kuulemma myös yksi maali minkä kuulimme hallinto ja turvallisuusjaostossa tällä viikolla kysymys olisi tästä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyörahasta joka on kuusikymmentäviisi miljoonaa tulevallekin vuodelle joka ei ole muuttunut miksikään jos oikein muistan niin vaalikauden alussa kun sitä lähdettiin pudottamaan yli neljäkymmentä prosenttia oli puhetta kehitysyhteistyöministerit ovat tässä vaihtuneet tiuhaan tahtiin että pyrittäisiin pääsemään parempaan lopputulokseen koska aikanaan se on ollut yli sata miljoonaa euroa mitä tälle nyt meinataan tehdä koska suomalainen kehitysyhteistyö on se joka on läpinäkyvää

se raha pitäisi laittaa sinne suuntaan kuin näihin kahdenvälisiin ja muihin monenkeskeisiin

arvoisa puhemies minulla on vähän yleisempi poliittinen kysymys eun ja venäjän suhde on erittäin relevantti suhde laajemmin ajateltuna ja totta kai myös suomen näkökulmasta katsottuna mutta mutta globaalisti ennen muuta suhde on viileä kylmäkin tunnetuista syistä kahdenväliset suhteet ovat sitten leimanneet tätä tätä suhtautumista venäjään sieltä on kyllä kuulunut myös yksittäisiä puheenvuoroja siihen suuntaan että euroopan unionin ja venäjän pitäisi päästä vähitellen aikaa myöten uudelleen kumppanuuden kumppanuuden

herra ulkoministeri mikä on teidän arvionne tällä hetkellä euroopan unionin ja venäjän

ei vuoden sihdillä vaan vähän pitemmän päälle mitä pitää tapahtua tehdä jotta päästäisiin uudelleen rakentamallemme polulle

arvoisa rouva puhemies kansalaisjärjestöille on viimeisen muutaman vuoden ajan luvattu lisää tukea nyt kuitenkin usean budjetin yhteydessä on ollut edelleen tämä kuusikymmentäviisi miljoonaa ei olisi tarvinnut edes määrärahoja lisätä jos olisi vaikka finanssirahoista otettu viisi viiva kymmenen miljoonaa ja siirretty se näille kansalaisjärjestöille nyt kun on on ollut mahdollisuus kptn kanssa yhdessä käydä näissä eri maissa joissa tätä suomen aivan loistavaa järjestöjen kautta tapahtuvaa kehitysyhteistyötä näkee käytännössä niin se on tuloksellisinta ja raha päätyy juuri sinne minne se on tarkoitettu mikä on arvoisat ministerit niin vaikeaa tässä että ei voida tarmokkaammin lähteä kohti tätä nolla pilkku seitsemän tasoa johon olemme sitoutuneet jo monena monena vuonna

arvoisa puhemies ihmisoikeudet erityisesti naisten ja tyttöjen oikeudet ovat suomalaisen ulkopolitiikan keskiössä ja erityisesti kehitysyhteistyössä ja kehityspolitiikassa suomi on paljon satsannut näihin vaikka kehitysyhteistyörahoja on rajusti leikattu niin silti on yritetty pitää kiinni siitä että tämäntyyppisiä hankkeita

pääsevät kehittymään että naiset pystyvät päästämään irti köyhyydestä kuitenkin abortteja tehdään runsaasti erityisesti kehittyvissä maissa joissa se on kielletty ja tämä johtaa siihen että valtava naisjoukko neljäkymmentäseitsemäntuhatta naista kuolee ja miljoona vammautuu vuodessa vaarallisten aborttien vuoksi sen takia on varsin kummallista että samasta ministeriöstä tulee kahdenlaista viestiä toisaalta kehitysyhteistyöministerimme painottaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja seksuaaliterveyttä samanaikaisesti ulkoministeri virkamatkallaan puhuu abortinvastaisesti miten tämä on mahdollista

arvoisa puhemies puheenvuoroni liittyy samaan aihepiiriin kuin edustaja kääriäisen puheenvuoro suomen ja venäjän suhteitahan rasittaa erityisesti se että euroopan unioni on asettanut kovia pakotteita venäjää kohtaan silloin kun näistä pakotteista päätettiin silloinen pääministeri alexander stubb sanoi että suomi kuului keskikastiin kun päätöstä tehtiin suomen olisi tietysti pitänyt olla niiden joukossa jotka ajavat lievempiä pakotteita koska me olemme näistä erityisesti kärsineet varsinkin suomen maatalous nythän eun piirissä on kasvavaa halukkuutta hakea ratkaisua tähän ukrainan kriisiin ratkaisua joka avaisi uudelleen yhteistyömahdollisuuksia venäjän suuntaan kysyisin edustaja kääriäisen tapaan ulkoministeriltä mitä suomen hallitus aikoo tehdä että saataisiin tähän ukrainan kriisiin sellaista kehitystä joka avaisi mahdollisuuden pakotteitten lieventämiseen ja poistamiseen

puhemies suomella on vain yksi ulkopolitiikka ja suomella on vain yksi ulkoministeri

kehitysyhteistyön painopisteenä on seksuaali ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien vahvistaminen näin lukee ministeri soini tässä teidän eduskunnalle lähettämässänne kirjassa ja te olette ministeri soini hämärtänyt tätä linjaa kysymys teidän näkemyksistänne abortista vaan kysymys on siitä mitä suomen ulkoministeri voi virassa ollessaan puhua teidän kantanne on kyllä meidän tiedossamme mutta nyt tässä keskustelussa onkin kysymys siitä miten eduskunta arvioi ulkoministerin toimintaa miten hallituspuolueiden edustajat arvioivat ulkoministerin toimintaa suomen ulkopolitiikan peruslinjan ulostuomisessa siitä voiko suomen ulkoministeri tietoisesti luoda disinformaatiota maamme ulkopolitiikan linjasta pysytään minuutissa niin kaikki

arvoisa puhemies täällä on puhuttu kehitysyhteistyön vaikuttavuudesta ja tässä viereinen edustaja puhui että on tulossa joitain arviointeja perusuomalaiset katsovat että kehitysyhteistyö voisi olla sillä lailla enemmän vaikutusarvioihin perustuvaa että saataisiin ihan konkreettista tietoa siitä ihan oikeasti se rahan määrä ei aina tarkoita tuloksia rahaa voidaan lapata jonnekin eikä tuloksia synny elikkä minkälaisia mittareita teillä on ja miten voitaisiin saada jonkinlaista tulosvastuuta esimerkiksi niin että siirtolaisuuden täytyy olla hallinnassa ympäristöinfran pitäisi olla kunnossa
tyttöjen hyvinvoinnin ja tasa arvon pitää oikeasti lisääntyä ja koulutuksen lisääntyä semmoista konkretiaa minusta minusta perussuomalaisista me voisimme lähteä kehittämään mallia jossa jossa olisi konkreettiset mittarit ja jos niitä ei toteuta niin silloin ei saa apua

rouva puhemies kiinnitän huomiota samaan asiaan kuin edustajat kääriäinen ja väyrynen mutta lähestyn asiaa päinvastaisesta näkökulmasta kuin nämä suomettumisen ajan sankarit venäjän ja euroopan unionin välit ovat todellakin viileät mutta missä ovat syyt syythän ovat venäjässä venäjä on vastoin kaikkien kansainvälisten sopimusten perusperiaatteita miehittänyt krimin niemimaan ja liittänyt sen itseensä venäjä käy sotaa itä ukrainassa venäjä on ampunut alas siviilikoneen ukrainan yltä venäjä on surmannut entisiä omia kansalaisiaan myös eun alueella ja venäjä tietysti valehtelee suut silmät täyteen näistä tapahtumista kysyn ulkoministeri soinilta miten voisimme vaikuttaa venäjään jotta suhteet eun kanssa paranisivat

arvoisa puhemies suomi on euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtajamaa marraskuun alusta euroopan neuvosto elää tällä hetkellä aikamoisessa tilanteessa sen takia että puhemies jouduttiin vaihtamaan nyt on kuitenkin puhemies valittuna osa jäsenmaista ei noudata euroopan neuvoston tekemiä sopimuksia ei ole sitoutunut vaikka ovat jäseniä niitä toteuttamaan omassa jäsenmaassaan tässä mielessä kysynkin ministeri soinilta minkälaisia prioriteetteja ulkoasiainhallinnolla ja ulkoministerillä on liittyen tähän euroopan neuvoston puheenjohtajakauteen se kestää kuusi kuukautta ja toivon että

ja kriisien ratkaisua jotta myöskin euroopan neuvosto löytäisi pidemmän aikavälin tavoitteet sillä tavalla että tilanne rauhoittuisi nyt on suurin uhka se että osa jäsenmaista saattaa jättää neuvoston ja silloin me emme kykenisi edistämään niitä tärkeitä asioita joita euroopan neuvostossa on ihmisoikeudet kansanvalta ja demokratian edistäminen ja sitten laillinen yhteiskunnan

puhemies ministeri virolainen on hienoa miten olette nostanut esille tätä lisääntymis ja seksuaaliterveyden kokonaisuutta ja ylipäätään erityisesti afrikkaa afrikan ja euroopan välillä on kohtalonyhteys pakolaisuuden juurisyissä ja sen takia on tärkeää löytää asioita jotka vaikuttavat niihin juurisyihin ja vahvasti yksi keskeinen asia on naisten seksuaali ja lisääntymisterveyden edistäminen oikeuksien vahvistaminen ja palveluitten saatavuuden ja kattavuuden kehittäminen parhaina keinoina kehityksen vastaisessa taistelussa ja naisten ja lasten aseman ja terveyden parantamisessa näin itse asiassa lukee tässä talousarvioesityksessä joka eduskunnalle on lähetetty ja sen takana voivat kaikki seistä hyvin vahvasti ministeri soini suomen ulkopolitiikka on hyvin vakaasti ja pitkän aikaa ollut naisten ja lasten oikeuksien myös lisääntymis ja seksuaaliterveysoikeuksien vahvistamisen puolesta taistelua ulkoministeri tuomioja ja kaikki hänen jälkeensä nyt te te olette hämärtänyt tätä linjaa onko tämä teidän mielestänne ministeri soini oikein

rouva puhemies avainasia on se että kehityspolitiikka saisi vihdoinkin pysyvän perustan suomen kehitysyhteistyön politiikan keskeiset periaatteet ja toimintatavat pitäisi säilyttää ja säilytetään toivottavasti ja niiden noudattamiseen kiinnitetään toivottavasti entistä tarkemmin huomiota nämä periaatteet ovat olennaisia ihmisoikeusperustaisuus kehitysmaiden demokraattinen omistajuus vastuullisuus avoimuus tuloksellisuus ja kehitystä tukeva politiikkajohdonmukaisuus kehityspolitiikan toteuttamisessa sitä tarvitaan ja se vaatii kokonaisvaltaista työskentelyä hyvä että sitä tehdään yli sektori ja toimialarajojen ja yksityissektorin kansalaisjärjestöjen ja tutkimuksen vahvaa roolia tarvitaan myös kehitysyhteistyörahoituksessa tulee varmistaa määrärahojen kasvu nolla pilkku seitsemään tiedän että tätä työtä tehdään koko ajan umssä tätä varmistamistyötä haluaisin tietää miten um on edistynyt tässä steppien rakentamisessa kohti nolla pilkku seitsemän tavoitetta

arvoisa puhemies eräs suuresti ihailemani ulkoministeri entinen ulkoministeri hillary clinton on sanonut että naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja ihmisoikeudet ovat naisten oikeuksia ja tällä ajatuksella suomi mielestäni on edustanut maailmalla myöskin meidän

käviessäni chilessä joku vuosi sitten yhdessä kansainvälisessä naisten kokouksessa sain edustaa suomea ja siellä minulle ilmeni se outo tilanne että siellä heidän senaatissaan vanhemmat miehet keskustelivat siitä voiko nainen joka on tullut raskaaksi raiskauksen seurauksena saada oikeuden raskaudenkeskeytykseen koko sen absurdius siitä että nainen ei itse voi päättää omasta ruumiistaan tuli minulle tosi silmille samalla sain ylpeänä kertoa että meillä suomessa ja pohjoismaissa missä raskauden keskeyttämien on mahdollista suunnilleen rajoittamattomasti itse asiassa aborttien määrä on laskenut ja että se on viisasta politiikkaa ministeri soini te te olette ajatteleva ihminen kaikesta huolimatta mitä te oikein ajattelitte

arvoisa puhemies ministeri soini esitti omassa puheenvuorossaan näkemyksen siitä miten suomen kahdenkeskistä edustustoverkostoa laajennetaan hyvä mutta se ainoa reitti sillä tilanteessa jossa multilateralismi on haasteiden edessä suomen tulisi merkittävästi nähdä siihen sisältyvät riskit ja pyrkiä kaikin käytettävissä olevin voimin edesauttamaan monenkeskisen kansainvälisen yhteistyön toimintamalleja tässä mielessä meillä on kahdenkeskisen suhdeverkoston lisäksi useita multilateraalisia vaihtoehtoja ykta euta etyjiä arktista neuvostoa olisiko aihetta pohtia sitä että näiden kahdenkeskisten suhteiden lisäksi sitä taloudellista resursointia tapahtuisi entistä enemmän tähän monenkeskiseen toimintaan
otetaan kaksi vastauspuheenvuoroa tässä vaiheessa sen jälkeen ministereitten lyhyet vastaukset

arvoisa puhemies naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustaminen on oikein ja sen lisäksi se on myös meidän oman etumme mukaista konfliktien ja pakolaisuuden juurisyihin voidaan vaikuttaa vaikuttamalla myös siihen saavatko kehitysmaiden naiset käytännössä päättää siitä montako lasta ja milloin haluavat edustaja mikkonen jo toi esille että maailmassa laittomien turvattomien aborttien vuoksi kuolee vuosittain neljäkymmentäseitsemäntuhatta ja vammautuu miljoona naista kaikki nämä olisivat ehkäistävissä seksuaali ja lisääntymisterveystyöllä valistuksella ehkäisyvälineiden saatavuudella ja laillisella abortilla el salvadorissa naisia pannaan keskenmenon vuoksi jopa vankilaan jopa kymmeniksi vuosiksi on käsittämätöntä että suomen ulkoministeri vastoin suomen ulkopolitiikan selkeää ja pitkäaikaista linjaa

arvoisa puhemies suomen ulkopolitiikalla on ehdottomasti yksi ja ainoa linja sen ytimessä on naisten ja lasten aseman parantaminen se on täysin itsestäänselvää mielestäni virallisissa yhteyksissä kuten istuntosalissa keskustelu siitä että suomella olisi mukamas kaksi linjaa

vahingoittaa suomen

arvoisa ministeri pidättekö riskialttiina sitä että näissä virallisissa yhteyksissä esitetään tämmöisiä epäilyjä että suomella olisi mukamas kaksi linjaa naisten ja lasten aseman parantaminen on ehdottomasti suomen linja

budjettikirjassa todetaan että kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan kehittämistä tehdään yhteistyössä korkeakoulujen tutkimusyhteisöjen ja kuntien kanssa suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus sask ja siihen kuuluvat monet ammattijärjestöt tekevät kuitenkin erittäin arvokasta työtä kehitysmaissa nimenomaan parantamalla työtä tekevien asemaa ja oikeuksia ja sitä kautta myös

ihan vaikutusarvioinneissa on todettu että työ on erittäin tuloksellista näinpä kysynkin ministeriltä miten näette ammattijärjestöjen ja ja saskin tekemän työn merkityksen

ministeri soini enintään kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies kiitos hyvistä puheenvuoroista ja analyyttisista kysymyksistä aloitan vastaamalla edustaja tuomiojalle kriisinhallintatehtävistä sitä toteutetaan suomen ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon painopisteiden mukaisesti osallistumme tällä hetkellä yhdeksään sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon yhteensä noin viidelläsadalla sotilaalla ja siviilikriisinhallintaan sadallakymmenellä asiantuntijalla osallistumme unifilin kautta libanonissa isilin vastaisen koalition kautta irakissa ja naton resolute supportin kautta afganistanissa ei tämä ole vähän tämä on aika paljon

edustaja tuomioja vastasin teidän kysymykseenne tämä oli aivan oikein sitten edustaja kanerva teidän puheenvuoronne oli juuri sitä mitä toivoin täällä kuulevani eli

nyt kun kansainvälinen sääntöperusteinen yhteistyö on erittäin kovassa paineessa ja euroopan unionin maat ovat lähes ainoita jotka puolustavat sitä tällä hetkellä kun sieltä kiina venäjä ja jopa yhdysvallat vetäytyvät niin me paitsi edustustoverkon kautta myös yhdessä sitä puolustamme tämä on äärimmäisen tärkeätä sitten venäjä suomi on aktiivinen meillä on dialogi jatkuvasti käynnissä venäjä on meille tärkeä naapuri ja kaupallinen toimija mutta on tietenkin aivan selvää että se mitä on tapahtunut ukrainassa on se syy miksi meillä pakotteet ovat voimassa ja kun nämä syyt minskin prosessin kautta toivottavasti saadaan korjattua niin varmaankin silloin päästään eteenpäin tässä minun mielestäni on järkevän ja vastuullisen politiikan ydin mitä sitten tulee ihmisoikeuksiin niin ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ja kun täällä kysyttiin että mitä on tullut sanottua ja mitä on tullut tehtyä niin muutama käytännön esimerkki ei tahdo löytyä sellaista foorumia jolla en olisi ulkoministerinä nostanut esille tyttöjen ja naisten asemaa viimeksi koulukiertueella inarissa naisten oikeuksista puhuttiin kansalaisjärjestökuulemisessa puheenvuorot olen käyttänyt eu celacissa ykssa euroopan neuvostossa eun ulkoministerikokouksessa arktisessa neuvostossa etyjissä nämä kaikki puheenvuorot löytyvät ulkoministeriön sivuilta ne ovat viralliset ottawassa osallistuin kynttilävigiliaan pidin kynttilää pystyssä en puhunut sanaakaan en puhunut sanaakaan se on aivan selvä asia että mielipiteen sanan ja koskee myös minua ja sen mukaan olen toiminut ja sen mukaan te minut saatte punnita

ministeri virolainen enintään kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies täällä monessa puheenvuorossa kannettiin huolta siitä miten nolla pilkku seitsemän tavoitteeseen päästään ja millä aikataululla iloinen olen siitä että tämä huoli tuntuu olevan olevan yhteinen kuten edustaja wallin sanoi me tarvitsemme rahaa me tarvitsemme poliittista tahtoa tuntuu siltä että se poliittisen tahdon ilmaus on nyt hyvinkin vahvasti ilmaistu täällä ulkoasiainvaliokunnan jäsenille mehän käymme teidän kanssanne keskustelua kahdeksastoista kymmenettä kun edustaja paloniemi kysyi miten tässä harjoituksessa ollaan edistytty niin

päätöksentekoon olisivat olemassa finnfundista ainoastaan sellainen huomio että finnfundhan toimii niin että pyritään saamaan kehitysmaihin ja kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin maihin kestäviä työpaikkoja ja pyritään saamaan aikaan ilmastovaikutuksia ja myös tyttöjen ja naisten asemaa parantamaan ja

niihin maihin syntyy työpaikkoja ja taloudelliset edellytykset toimia olisivat siellä olemassa samoin tehdään yhteistyötä jotta saadaan yhteiskuntia vakautetuiksi ja pidetään huolta myös luonnonvarojen kestävästä käytöstä seksuaali ja lisääntymisterveydestä tuli tuli muutama puheenvuoro

suomen ulkopolitiikan virallinen linjahan on se että jokaisen naisen ja tytön pitää saada päättää omasta kehostaan se se linja ei ole muuttunut tämän hallituksen aikana mihinkään ja toivon että seuraavakin hallitus jatkaisi tätä linjaa kun esitettiin kyselyjä siitä onko jonkinnäköinen raportti tulossa niin minulla on tässä nyt oikolukuversio käsissä ja ja kyllä edustaja meri ihan yksityiskohtaisesti pystytte saamaan tästä raportista selville paljonko naisia on päässyt meidän

kaikki on yksityiskohtaisesti tässä sata sivua tiukkaa tiukkaa tekstiä sitten vielä kaksi asiaa sask tekee äärettömän tärkeää työtä olen joskus edustaja filatovin kanssa pääsyt jopa näkemään miten intiassa on saatu vaikutuksia aikaiseksi ja ja sitten edustaja niikko kun pyysitte lisätukea kansalaisjärjestöille ja taisi joku muukin siitä siitä puhua huomautan että kansalaisjärjestöjen kanssa on yhdessä kehitetty ohjelmatukea mitkä ne kriteerit ovat kaikessa siinä toiminnassa keskitytään vaikuttavuuteen vain sellaista toimintaa tuetaan jolla saadaan tuloksia aikaiseksi
seuraavaksi puhujalistalle

jos aikaa jää niin jatkamme debattia sitten

arvoisa puhemies fru talman ihmisoikeuksien edistäminen on viime vuosikymmenet ollut erottamaton osa suomen ulkopolitiikkaa ihmisoikeuksiin kuuluvat tärkeänä osana myös naisten ja tyttöjen oikeudet myös oikeus päättää omasta ruumiistaan ja lisääntymisestään tasa arvo ja naisten oikeuksien kunnioitus eivät ikävä kyllä ole kaikissa maailman maissa arkipäivää naisten pakottaminen synnyttämään myös väärinkohtelun raiskausten ja ihmisen elämän moninaisten vaikeuksien keskellä on arkipäivää erityisesti monissa kehitysmaissa ykn monet kannanotot tunnistavat naisten ja tyttöjen oikeudet suomi on ollut niitä johdonmukaisesti esittämässä ja edistämässä ulkoministeri soinin toiminta naisten oikeuksien osalta ja hänen aborttilausuntonsa ovat kääntäneet asiat päälaelleen ministeri soini on useaan kertaan ja eri yhteyksissä ilmoittanut suorastaan ylpeillyt sillä ettei hän hyväksy naisten jakamattomia oikeuksia joihin kuuluu myös oikeus päättää omasta kehostaan abortti on aina lähtökohtaisesti epätoivottava asia mutta vielä epätoivottavampaa on että naisilta kielletään oikeus omaan ruumiiseensa ja oikeus päättää raskauden jatkumisesta perustuslain mukaan ulkoministerillä on toimivalta esittää suomen ulkopoliittisia kannanottoja ulkoministeri esittää toistuvasti kantoja jotka ovat vastoin suomen vakiintunutta naisten oikeudet tunnistavaa ulkopoliittista linjaa on ilmeistä että linjamme uskottavuus ulkovaltojen silmissä tältä osin kyseenalaistuu ministeri soini on vedonnut siihen että hänellä on mielipiteen vapautensa ja siihen että hänen esiintymisensä ovat tapahtuneet ikään kuin vapaa ajalla ulkoministerin kannanotot siis tarkoittavat että hän varaa itselleen oikeuden esiintyä jatkossakin eduskunnan hyväksymän kansalaisten laajaa tukea nauttivan linjan vastaisesti ulkoministeri soini on saanut asiassa oikeuskanslerilta oikeudelliset moitteet todellakaan ulkoministeri ei ole ulkoministeri vain virka ajan puitteissa ministeri soinilla on luonnollisesti oikeus omiin mielipiteisiinsä mutta hän on nyt tuonut ne esiin tavalla joka on ristiriidassa suomen ulkopoliittisen linjan kanssa ulkoministerin odotetaan erityisesti ulkomailla esiintyvän suomen linjan esiintuojana ei sen kumoajana puoluekantaan katsomatta ulkoministerin toiminta on herättänyt huolta ja oikeutettua arvostelua kun ministerin lausuntojen perusteella on pääteltävissä hänen jatkavan kyseenalaista toimintaansa on eduskunnan kannanotto asiassa tarpeellinen siksi esitän että eduskunta hyväksyy seuraavan ulkoministeri soinin toiminta ulkomailla kiistää naisten oikeudet ja suomen ulkopoliittisen linjan siksi esitän että eduskunta toteaa että ministeri soini ei nauti eduskunnan luottamusta

totean että tämän asian käsittelyn yhteydessä sallitaan keskustelu myös ministeri soinille esitetystä epäluottamuslauseesta muutama debattipuheenvuoro joka on tässä pyydetty ja

arvoisa rouva puhemies jos natoon jonain päivänä mennään se lisäisi meidän turvallisuuttamme yleisesti ja lisäisi päätösvaltaamme näin sanoi pääministeri alexander stubb kahdeksas elokuuta kaksituhattaneljätoista pääministeri hallitusohjelmassa ei ollut kirjausta että suomen nato jäsenyys lisäisi suomen turvallisuutta hän ei toiminut suomen ulko ja turvallisuuspoliittisen virallisen linjan mukaisesti tällä kommentillaan joka on suomen kielellä selvä linjaus ei tullut välikysymystä miltään puolueelta ei tullut tuhinaa eikä puhkumista keneltäkään punaiselta ei tullut punaista korttia silloiselta ulkoministeriltä tuomiojalta näinkö paljon pelottaa palava kynttilä kädessä ja se että on hiljaa

arvoisa puhemies toivon että ulkoministeri soinin luottamuksen kyseenalaistajat kertoisivat mikä on täsmällisesti se ulkopoliittinen linja josta soinin väitetään poikenneen ja joka aiheuttaa näin voimakkaan paheksunnan ulko ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ei puhuta sanallakaan abortista ei myöskään tässä budjettikirjassa jota jota nyt nimenomaan käsittelemme täällä ulkoministeriön osalta puhutaan kyllä naisten ja tyttöjen oikeuksista puhutaan lisääntymis ja seksuaaliterveydestä ja itse allekirjoitan nämä tavoitteet ja uskon että ministeri soinikin allekirjoittaa nämä tavoitteet ymmärrän sen jotkut tässä salissa tulkitsevat vapaan abortin osaksi naisten ja tyttöjen oikeuksia mutta yhtä lailla toiset tulkitsevat oikeuden elämään myös kohdussa olevan lapsen tytön ja pojan kohdalla ensisijaiseksi oikeudeksi edustaja arhinmäelle haluan vielä todeta että äitiyspakkausta tarvitaan juuri silloin kun aborttia ei ole tehty vaan lapsi

arvoisa rouva puhemies kuten useammassa puheenvuorossa on tänään jo todettu tyttöjen ja naisten oikeudet sekä tasa arvo ovat keskeisessä roolissa maailmassa kehityksen kannalta ja tätä työtä ei ole varaa horjuttaa tippaakaan suomen ja edustajiemme on toimittava selkeästi ja puolustettava tyttöjen oikeuksia kaikissa yhteyksissä

tässä keskustelussa on käynyt selkeästi ilmi se mikä on suomen ulkopoliittinen linja tältä osin ja ministeri soini on siihen sitoutunut en ole pitänyt harkittuina niitä toimia joita ministeri soinilla abortin osalta on ollut se on ollut hänen henkilökohtainen kantansa mutta mitään sellaista vahinkoa suomen ulkopoliittisen linjan uskottavuudelle tai luotettavuudelle ei ole tapahtunut että se edellyttäisi epäluottamusta tämä on hyvin identtinen tapaus edustaja elo viittasi ja samahan tapahtui keväällä neljätoista jolloin oli hallitus joka ilmoitti että hallitus ei hae nato jäsenyyttä pääministeri katainen ilmoitti henkilökohtaisena kantanaan haastattelussa että hän kannattaa suomen nato jäsenyyttä silloin ei kukaan nostanut epäluottamusta sekin oli minusta virhe se antoi ristiriitaisen viestin suomen suomen tahdosta mutta sitä ei nostettu sille tasolle että olisi epäluottamuksesta päätetty tulee mieleen se vanha antiikin ajan sanonta että se mikä sopii jupiterille ei sovi härälle
haluaako ministeri soini käyttää puheenvuoron

arvoisa rouva puhemies totean vain lyhyesti sen että olen ollut politiikassa kolmekymmentä vuotta olen katolinen kristitty ei se tähän päivään mennessä ole tätä salia eikä suomea häirinnyt toivon ettei se tästä niin tee tämä on minun vakaumukseni johonka minulla on oikeus ja se on aivan selvä asia ettei se huutelemalla miksikään muutu luottamukseni on tämän salin käsissä ja minä tietysti tyydyn siihen mitä arvon kollegat päättävät
no niin nyt on valitettavasti aika mennyt siihen pisteeseen että meillä vaihtuu ministeri ja ja sektori elikkä ministeri niinistö paikalle ministeri niinistö käynnistää oman alueensa keskustelun enintään viiden minuutin esittelypuheenvuoro
arvoisa rouva puhemies ensimmäistä kertaa puolustushallinnon pääluokka nousee yli kolmen miljardin euron aiempina vuosina edustajia on kiinnostanut miten paljon puolustusministeriön pääluokka on bruttokansantuotteesta nyt tehtävän yhdeksän prosentin lisäyksen ansiosta osuus nousee ensi vuonna yhteen pilkku kahteenkymmeneenyhdeksään prosenttiin bruttokansantuotteesta nousua on nolla pilkku kuusi prosenttiyksikköä verrattuna tämän vuoden yhteen pilkku

mutta mikäli puolustusmenoihin laskettaisiin naton laskentakaavan mukaisesti kuten itse asiassa puolustusvaliokunta on edellyttänytkin sotilaallisen kriisinhallinnan menot sotilaseläkkeet sekä osa rajavartiolaitoksen menoista niin puolustuksen osuus bruttokansantuotteesta olisi noin nolla pilkku kaksi prosenttiyksikköä suurempi eli yksi pilkku viisi prosenttia hallituksen esitys puolustusbudjetiksi ensi vuodelle on kolmemiljardiasatakolmekymmentäkahdeksanmiljoonaa euroa se on neljäsataaviisikymmentäyksi miljoonaa euroa enemmän kuin mitä edellinen huono hallitus jätti tälle hyvälle hallitukselle perinnöksi neljä vuotta sitten siksi puolustusministerinä voinkin tyytyväisenä esitellä esitellä hallituksen esitystä viime vuoteen verrattuna suurimmat lisäykset ovat merivoimien alushankinnan eli laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeen käynnistyminen kahdellasadallakuudellakymmenellä miljoonalla eurolla edustaja kanervan johtaman parlamentaarisen selvitysryhmän mukaisesti tehdään kahdenkymmenen miljoonan euron lisäys materiaalihankintoihin tiedustelulaki saa kymmenen miljoonaa euroa sekä lähes kuusi miljoonaa menee puolustusvoimien henkilöstömäärän lisäämiseen arvoisa puhemies käyn nyt hieman tarkemmin näitä muutoksia läpi hallitusohjelmaa noudattaen puolustusvoimien materiaalihankintatasoa nostetaan siis kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla ja se on näin yhteensä satakolmekymmentä miljoonaa euroa ensi vuonna tämän on tarkoitus kasvaa aina sataanviiteenkymmeneen miljoonaan euroon vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä ja pitää sillä tasolla ensi vuosikymmenellä näin varmistamme maavoimien kehittämisen ilma ja merivoimien strategisten hankkeiden rinnalla usein kuulee virheellisesti väitettävän että strategiset hankkeet siis jo mainittu laivue ja ilmavoimien hornetien korvaamiseksi tarkoitettu hx hanke vaarantavat maavoimien kehittämisen näin ei ole strategisten hankkeiden rahoitus tulee normaalin rahoituksen päälle kyse on siis erillisrahoituksesta hallituksen esitys pitää sisällään viime vuonna aloitetun viidenkymmenen miljoonan euron tasokorotuksen valmiuden parantamiseksi saamani selvityksen mukaisesti tuo summa kuluu tänä vuonna viimeistä senttiä myöten ja sille on tarvetta myös jatkossa tulevan tiedustelulain edellyttämien uusien toimivaltuuksien lisäämisestä ja siihen liittyvistä henkilöstön lisätarpeista koulutuskustannuksista sekä laitteiden ja järjestelmien hankinnoista aiheutuvat noin kymmenen miljoonan euron lisäkustannukset katetaan täysimääräisesti tiedustelulakien voimaantulon kiireellisyys ei ole kadonnut ja hallituksen esityksen mukaisesti rahoitus on nyt siis näiden osalta turvattu hallituksen esitys sisältää viisi pilkku seitsemän miljoonaa euroa puolustusvoimien henkilöstömäärän lisäämiseksi sadalla uudella viralla ja kaksi miljoonaa euroa sopimussotilaiden palkkaamiseen näillä toimilla lievitetään puolustusvoimien henkilöstöpulaa josta myös puolustusvaliokunta on ollut huolissaan henkilöstöpula on heijastunut henkilöstön jaksamisongelmina henkilöstön lisätarvetta on kaikissa puolustushaaroissa kaikissa henkilöstöryhmissä arvoisa puhemies viime vaalikaudella edustaja kanervan parlamentaarinen selvitysryhmä esitti puolustusvoimien materiahankintojen rahoituksen kehittämistä ja tämä hallitus on toteuttanut täysimääräisesti tuon selvityksen esitykset mielestäni nyt olisi erinomainen vaihe uudelle parlamentaariselle työryhmälle lähti sitä sitten vetämään edustaja kanerva tai joku muu se voisi tehdä selvityksen puolustusvoimien henkilöstömäärästä ja sen mahdollisesta kasvattamisesta ensi ensi vuodelle esitetyt sata uutta virkaa ovat hyvä alku todellisuudessa se on kuitenkin vain laastaria puolustusvoimien henkilöstöpulaan joka aiheutettiin viime vaalikaudella puolustusvoimauudistuksen kahdentuhannenneljänsadan tehtävän leikkaamisella tulevia hallitusneuvotteluja ajatellen olisi erinomainen asia että parlamentaarisesti löytyisi yhteisymmärrys puolustusvoimien henkilöstömäärän lisäämisestä ja sen edellyttämistä resursseista

arvoisa rouva puhemies olen henkilökohtaisesti erittäin tyytyväinen siihen että hallitus on päättänyt lisätä puolustusvoimain henkilöstöä sadalla aliupseerilla tai sadalla joka tapauksessa tämä esitys on hyvä ja on mieluisaa tässä yhteydessä myös sanoa että me sosiaalidemokraatit sosiaalidemokraatit esitimme tätä jo viime vuonna hienoa että hallitus on tähän tarttunut sain henkilökohtaisesti paljon positiivista ja kannustavaa palautetta puolustusvoimain henkilöstöltä viime vuonna kun tätä esitin ja silloinkin sanoin että tämä olisi laastari niin kuin ministerikin sanoi tai voi sanoa että jopa purukumipaikka siihen ammottavaan aukkoon joka kouluttajavajeessa meillä puolustusvoimilla on kouluttajavajeen koon on arvioitu olevan noin neljäsataa joten nyt vain neljännes siitä reiästä täytetään mutta haluan antaa myös tukeni ministerin esitykselle siitä että perustettaisiin parlamentaarinen työryhmä pohtimaan tätä asiaa edustaja kanervan työryhmässä

saatiin paljon aikaan ja uskoisin että tämän reiän todellinen paikkaaminen vaatii parlamentaarista

puhemies viime vuonna tässä samassa keskustelussa toin esille ja kysyin että kun nyt kertausharjoitukset tauon jälkeen nostettiin ylös niin onko mahdollista että tässä on kouluttajapulaa toisin sanoen kouluttajien tiedot eivät ole ajan tasalla ja ministerinä myönsitte että tämä on hyvin mahdollista onko korviinne kantautunut tietoja siitä kun tänä vuonna kertausharjoituksia on saatu onneksi lisättyä että olisi ollut näitä ongelmia että kouluttajat eivät olisi olleetkaan aivan tilanteen

aivan ensiksi onnittelut ministerille pohjantähden ritarikunnan suurrististä ruotsin ritarikunnan korkeimmasta huomionosoituksesta tämä ehkä osoittaa sen että suomi ruotsi yhteistyö on tällä vaalikaudella ottanut aimo harppauksia eteenpäin merivoimat ja ilmavoimat harjoittelevat säännöllisesti suunnittelevat suunnittelevat asioita yhdessä konkretiaa on tullut huomattavasti lisää se mistä on aiempina vuosina puhuttu on nyt muuttunut käytännöksi kaksi samantyyppistä ja samanlaista sotilaallisesti liittoutumatonta sotilaallisesti liittoutumatonta maata tätä yhteistyötä kannattaakin hakea siinä kannattaa mennä mahdollisimman pitkälle hyvä yhteistyö sitä että omasta puolustuksesta voisi voisi karsia sen vuoksi koko suomen yleinen asevelvollisuus ja reservi ovat niitä lähtökohtia

parlamentaarisesti puututtaisiin ja tätä ruvettaisiin valmistelemaan eteenpäin

arvoisa rouva puhemies ministeri niinistö olette sanonut että suomalaisessa asekaupassa ei ole ongelmia ja että suomalaista kalustoa ja aseita ei käytetä siviileihin kohdistuvissa hyökkäyksissä esimerkiksi jemenissä patrian miehistönkuljetusvaunuja on nähty jemenin taisteluissa mitä te ministeri niinistö sanotte tähän oletteko edelleen sitä mieltä että suomen asekaupassa ei ole ongelmia tämä on asia josta te ette kauheasti ollut kiinnostunut kun kun

arvoisa rouva puhemies puolustusvoimat on tosiaan jo vuosia paininut henkilöstövajeen kanssa puolustusvoimien tarvitaan kipeästi muun muassa koulutustehtäviin minä haluan kiittää hallitusta siitä että se talousarvioesityksessään on lisännyt puolustusministeriön rahoitusta erityisesti sadan uuden viran perustaminen puolustusvoimiin on äärimmäisen tärkeää iso osa puolustusvoimien määrärahoista menee kuitenkin kiinteistökustannuksiin tähän on puolustusministeri itsekin ottanut hyvin kantaa puolustusvoimien tulisi saada kiinteistömassansa takaisin hallintaansa senaatti kiinteistöiltä tai ainakin saada kiinteistöjen kustannukset toteutuneelle tasolle asia koskee tietysti muitakin turvallisuuskiinteistöjä ei yksin puolustusvoimien osalta kysyn kuitenkin ministeriltä aiotaanko näihin vuosi vuodelta kasvaviin turvallisuuskiinteistöjen

arvoisa puhemies puolustusministeriössä on ollut käytössä jo vuosia salainen viestintäsuunnitelma

sen tavoitteena on ollut että kansalaiset tiedotusvälineet ja poliitikot eivät kyseenalaista strategisia asehankintoja elikkä suomen historian suurinta asehankintaa lähtökohtatilanteessa vähintään kymmenen miljardia euroa ei saisi kyseenalaistaa veronmaksajien rahoilla sisälle rakennettu propagandakoneisto joka yrittää suoraan vaikuttaa muun muassa tähän taloon että avointa kansalaiskeskustelua ja keskustelua tässä salissa tästä hankinnasta ei käytäisi minulla on ainakin vielä semmoinen naiivi kuvitelma että demokratiassa päättävät siviilit eivätkä sotilaat kun te äsken puhuitte näistä strategisista hankinnoista te puhuitte erillisrahoituksesta mitään sellaista erillisrahoitusta ei ole vaan kyse on veronmaksajien veroeuroista ja velkarahasta ihan samaa rahaa mitä budjetissa käytetään kaikkiin muihinkin

doktriinin eräs kulmakivi on riittävän iso hyvin koulutettu reservi ja sen taustalla tietysti yleinen asevelvollisuus jota pitää jatkuvasti kehittää ja olisi mielenkiintoista kuulla ministerin ajatuksia niistä kehittämisvaihtoehdoista joita on esitetty tässä pitkin pitkin vuotta mutta tämän koulutetun reservin eräs

ja määrätietoisesti saatu nostettua viime vuosina tämä on erittäin hyvä asia mutta budjettikirjan erään sarakkeen perusteella tämä kasvu näyttää pysähtyneen vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tasolle ehkä numerot tarkentuvat vielä mutta ainakin sivulla kaksisataaseitsemänkymmentäyksi on tämmöinen taulukko

että ensi vuonna olisi kahdeksastatoistatuhannesta reserviläistä koulutettavana onko tämä taso ministerin mielestä riittävä vai pitäisikö vieläkin

arvoisa rouva puhemies kriisinhallinnassa toimivien vakuutusturva korjaantui ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista ja he saavat korvauksia jos sattuu kuolemantapaus tai vammautuminen

varusmiehiä koskettaen ensi vuonna eli ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista liittyy tähän

budjettiin satakuusitoista kansanedustajaa allekirjoitti lakialoitteen jonka tein aiheesta ja kiitän siitä että laki tulee

miten näette voisiko lakia soveltaa taannehtivasti

saakka jolloin ovat kokeneet kovia saisivat mahdollisesti korvauksia nostan tässä muun muassa tämän ikävän raaseporin junaonnettomuuden kysyn varusmiesten päivärahasta mitä olette mieltä onko se riittävä ja sitten varuskuntien sisäilmaongelmat hyvä ministeri tehdäänkö niille mitään niille täytyy tehdä jotakin pidättekö kirjaa ja lukua sairastuneista varusmiehistä ja mikä siellä on todellinen tilanne kyllä se katastrofaalinen on sellaista viestiä tulee siellä on jopa ollut homeisia patjoja pitääkö se paikkansa ja mitä niille tehdään

kysymystä ministerille ensinnäkin viittasitte tähän uuteen parlamentaariseen työryhmään joka tutkisi henkilöstömäärän sopivuuden suhteessa puolustusvoimien lisääntyneisiin ja lisääntyviin tehtäviin on tietysti kova isku olette siinä ihan oikeassa sanokaapa suurin piirtein se haarukka joka olisi teidän arvionne mukaan sopiva ja riittävä hoitamaan puolustusvoimien tehtäviä kaksituhattakaksikymmentä luvulla suurin piirtein se haarukka kertokaapa se toinen kysymys puhutaan paljon kansalaispalveluksesta tähän viittasi myös puheenjohtaja kanerva omassa puheenvuorossaan paine tämän asian edistämiseen eri puolilta näyttää olevan kasvusuunnassa hiljakseen ja hiljakseen

arvoisa rouva puhemies naiset ovat valtava voimavara joka valitettavasti on vielä suurelta osin puolustusvoimissamme hyödyntämättä tällä hetkellä naisten pakolliselle asevelvollisuudelle ei sotilaallisen maanpuolustuksen näkökulmasta ole tarvetta eikä siihen myöskään ole resursseja mutta kutsuntojen laajentamiseen olisi tarvetta ja täällä on hyvin nostettu esiin kansalaispalveluksen tarve naiset ovat ehdottomasti väärä säästökohde josta josta ei tule tässä yhteydessä missään nimessä säästää mutta kysyisin ministeriltä miten yhä useampi nainen saataisiin mukaan kantamaan kortensa kekoon

arvoisa rouva puhemies vahva tahto vie läpi harmaan kiven kameli menee neulansilmän läpi se kertoo siitä minkälainen tahtotila pitää olla ministeri niinistö te te olette ollut tämän vuosituhannen tehokkain puolustusministeri teidän toimintanne aikana armeijan itsetunto omasta toimintakyvystä on parantunut merkittävästi ja nyt puhuu kapteeni evp matti torvinen myös te olette luonut erinomaiset yhteydet natoon lähinaapuriin ruotsiin ja myös eu maihin mutta oleellista on se että puolustusvoimien ja armeijan vuokrataso on edelleen erittäin kipeä aihe se senaatin pääomamalli vie yhden kolmasosan puolustusbudjetista vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä mitä te aiotte tehdä tälle asialle joka saattaa heikentää meidän puolustuskykyä

rouva puhemies haluan antaa kiitosta puolustusministeri niinistölle teidän aikananne on vahvistettu suomen turvallisuutta ja myös vahvistettu asemaamme osana länttä ja myös merkittävällä tavalla päivitetty meidän lainsäädäntöämme tämän päivän uhkia vastaamaan niin avun antamiseksi kuin vastaanottamiseksi on myös tärkeää että pidämme kalustosta huolta laivue hx kuten myös rynnäkkökiväärien uusimishanke jossa toivottavasti löytyisi suomalainen tekijä myös tulevaisuuden rynnäkkökivääreille

on huolehtinut että raha on nyt budjetissa niin kuin sen siellä pitää ollakin

puhemies lapin ja koko suomen kannalta on hyvin että saataisiin avatuksi nopeasti rautatieyhteys sallan ja kantalahden kautta venäjälle tällä saataisiin edullisesti ja nopeasti yhteys jäämeren rannalle murmanskin satamaan ja koko venäjän rautatieverkkoon pohjoisen kautta on väitetty että puolustusvoimat ja puolustusministeriö vastustavat tämän rautatieyhteyden rakentamista strategisista syistä tätä on vaikea ymmärtää kun meillä on jo kaksi muuta rautatieyhteyttä venäjälle strategisesti paljon tärkeämmillä alueilla haluan tiedustella teiltä arvoisa puolustusministeri pitääkö tämä väite paikkansa voisitteko puoltaa sitä että tämä tärkeä ratayhteys saataisiin rakennetuksi nythän monta kertaa asetetaan vastakkain tämä hanke ja norjan kautta vedettävät rautatieyhteydet on huomattava että salla kantalahti yhteys maksaa niin vähän että se voidaan joka tapauksessa nopeasti toteuttaa kunhan saadaan myöskin venäjä kiinnostumaan

arvoisa rouva puhemies suomen asekaupat ja ja välinekaupat ovat herättäneet paljon kritiikkiä syystäkin suomi on ostanut aseita israelista joka käy käy palestiinalaisten kanssa sotatoimia ja toisaalta suomalaisia aseita on viety kerta toisensa jälkeen saudi arabiaan ja arabiemiraatteihin jotka osallistuvat jemenin sisällissotaan tämän hetken verisimpään karmeimpaan sisällissotaan arvion mukaan yli

arvioidaan kuolevan jemenissä tämän vuoden loppuun mennessä jos mitään ei tehdä satatuhatta lasta ja suomalaisia patrian valmistamia miehistönkuljetusvaunuja on nähty näissä sotatoimissa aseistettuna teidän erityisavustajanne vastasi tähän kritiikkiin että kotimainen työllisyys kärjessä onko todella niin useiden kirjallisten kysymysten jälkeenkin että teidän mielestänne ei ole mitään ongelmaa siinä että

puhemies kiitokset ministeri niinistölle hyvin jämäkästä tehtävien hoidosta puolustushallinnon alalla kaksi vuotta sitten tein kirjallisen kysymyksen koskien niinisalon varuskunnan sisätilaongelmia ja tällöin myös osoititte hyvää jämäkkyyttä ja laitoitte monia niiden kiinteistöjen osalta paremmalle paremmalle tolalle mutta nyt tietooni on saatettu että niinisalon varuskunnassa raketinheitinkomppanian rakennus kärsii sisätilaongelmista kuten täällä aikaisemmin kuultiin nämä sisätilaongelmat ovat erittäin erittäin tärkeitä asioita laittaa kuntoon eri varuskunnissa ja kuten aikaisemmin olette osoittanut jämäkkyyttä minulla on suuri luottamus siihen että myös tämä asia laitetaan niinisalon varuskunnassa kuntoon

arvoisa puhemies edustaja arhinmäelle täytyy todeta että israelilla on oikeus ja velvollisuus suojella ainoana demokraattisena lähi idässä olevana valtiona kansalaisiaan terrorismilta ja vihalta ja siltä kaikelta kauheudelta mikä heidän kansalaisiaan kohtaa ja on kohdannut jatkuvasti siinä mielessä on väärä rinnastaa näitä asioita toisiinsa kuten asevientiä tai aseen ostamista israelista täytyy muistaa se että israelilla on maailman parasta teknologiaa eivät nämä meidän kännykät ja tietokoneetkaan toimisi ilman heidän antamaansa teknologiaa kuten ne nyt toimivat saati sitten ettemme hyödyntäisi sotateollisuudessa heidän teknologista osaamistaan arvoisa puhemies kysymys koskee sitä että kun suomella on erittäin hyvä uskottava maanpuolustus vapaaehtoinen sellainen niin se tarvitsee myös uskottavat kalustot

millä tavalla on arvioitu että hx ja laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeet hyödyttävät suomalaista teollisuutta ja suomalaista osaamista ja kehittymistä sitten täytyy muistaa vielä se että meillä on tulossa nyt puolustusrahasto eun sisältä jaettava yksitoista pilkku viisi miljardia euroa joka

euroopan puolustus ja turvallisuus on tällä hetkellä erittäin suuressa muutos ja murrosvaiheessa jota ei ole ollut pariinkymmeneen vuoteen on monenlaisia isoja aloitteita joilla halutaan tehostaa euroopan puolustusta ja puhutaan myöskin aivan fundamentaalisista kysymyksistä kuten lissabonin sopimuksen artiklan neljäkymmentäkaksi piste seitsemän tulkinnasta

arvoisa puhemies haluan myös kiittää ministeriä näistä sadasta henkilötyövuodesta ne

olemme valiokunnassa keskustelleet tästä henkilöstön jaksamisesta turvallisuusympäristön muutos edellyttää valmiusjoukkojen jatkuvaa kehittämistä ja samoin uusien tiedustelun kyberpuolustuksen ja kaukovaikuttamisen suorituskykyjen kehittämistä eli ne vievät aina rahaa ministerin kaudella on käynnistetty uusia lakihankkeita ja kysyisinkin missä vaiheessa ovat muun muassa jehovan todistajien vapautuslain kumoaminen ulkomaalaisten kiinteistöjen omistamista ohjaava lakihanke ja kaksoiskansalaisuus vielä eräs asia jota olen vuodesta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä lähtien

arvoisa rouva puhemies ministerille täytyy antaa tunnustus että hän on pitänyt yllä keskeisiä puolustuksen prioriteetteja uskottava puolustuskyky ja koko maan puolustaminen ovat olleet varmasti päätöksenteon keskiössä kysyisin minäkin näistä kertausharjoituksista se on ollut kuitenkin maanpuolustustahdon näkökulmasta ihan niitä keskeisiä asioita että kertausharjoitusten määrää on lisätty pidättekö tätä oikeana niin kuin täällä edustaja wallin kysyi se on se on tärkeä asia sitten kysymys rauhanturvaaminen maksaa aika paljon ja suomi on mukana erittäin monessa maassa monessa kohteessa mukana kannattaisiko hieman miettiä että keskityttäisiin tiettyihin hommiin tietyille alueille eikä oltaisi joka paikassa maailmaa mukana se on aina kallista kun lähdetään mukaan sitten kysymys kun pohjois karjalan prikaati lakkautettiin aluetoimisto joensuuhun vahvistettiin ja perustettiin nyt on kuitenkin maakunnassa huoli siitä että aluetoimistoa supistetaan mikä on ministerin kanta tähän onko tosiaan näin käymässä
arvoisa

rouva puhemies yhdyn näihin ministerille esitettyihin kiitoksiin joita täällä salissa on esitetty olette määrätietoisella toiminnalla pystynyt kehittämään maanpuolustustamme ja puolustusvoimien toimintaa vastaamaan tämän päivän haasteita ja tilannekuvaa pari kysymystä kuitenkin olisi maanpuolustustahto on yksi maanpuolustuksen kulmakiviä ja jotta sitä tahtoa olisi pitäisi olla tietoa maanpuolustusasioista on vähän viitteitä nyt siitä että erityisesti naisten osalta ei tietoisuutta maanpuolustusasioista ole niin laajalti kuin ennen johtuen esimerkiksi siitä että yhä useammalla ei ole kontaktipintaa esimerkiksi veteraanisukupolveen ja niin edelleen mitä sen edistämiseksi voisi tehdä että yhä useampi suomalainen tietäisi kuinka tarpeellinen asia maanpuolustuksemme on ja mitä itse voisi sen eteen tehdä edelleen haluaisin kysyä eun puolustusyhteistyöstä varsinaista kovaa puolustusyhteistyötähän ei ole tulossa mutta mitä pienempiä hankkeita kehitysmielessä siellä voisi olla vireillä joissa voisimme olla mukana

puhemies israel on miehittäjävaltio jonka miehittämillä alueilla tapahtuu päivittäisiä ihmisoikeusloukkauksia israel on myös vastoin geneven sopimuksia eli kansainvälisen oikeuden pelisääntöjä toistuvasti laajentanut siirtokuntia miehitetyillä alueilla ja sen lisäksi aiheuttanut erittäin vakavan humanitaarisen kriisin gazassa tämän gazaan kohdistuvan saarron seurauksena vasemmistoliiton näkemys on että suomen ei tulisi käydä asekauppaa sellaisten valtioiden kanssa toistuvasti syyllistyvät kansainvälisen oikeuden vastaisiin toimiin ihmisoikeusloukkauksiin tai jotka käyvät sotaa haluaisin edustaja arhinmäen tavoin nyt kuulla puolustusministerin näkemyksen suomen asekaupan nykyisistä linjauksista tälläkin viikolla on tullut uutistietoa siitä että patrian miehistönkuljetusvaunuja on käytetty jemenissä taisteluissa eli näkeekö ministeri että tässä olisi linjan tarkistamisen varaa kun toistuvasti tulee tietoa siitä että suomen aseet päätyvät jopa jemenin sotaan

on tietysti ehkä vähän liian suuri siihen nähden mitä armeija tarvitsee varusmiespalvelukseen koulutettavaksi kuitenkin puolustusvoimilla olisi mahdollisuus kouluttaa nuoria jotka saisivat koulutuksen aikana suoritetuksi raskaan kaluston kuljetusluvan ajokortin näillä peruskoulun päättäneillä joilla ei ole muuta tutkintoa ajokortti olisi työmarkkinoilla aika hyvä menestystekijä ja tämäntyyppisille nuorille olisi myös työtä tarjolla ymmärrän että pelkästään puolustusvoimien määrärahoista ei sinänsä tämä asia ole rahoitettavissa mutta hallituksen sisällä olisi syytä käydä keskustelua voitaisiinko sitä hyvää koulutusmahdollisuutta joka puolustusvoimilla on ajokorttien suorittamiseen käyttää laajemmin hyväksi ja saada työllisyyttä parannettua niiden nuorten kohdalla jotka nyt kaikista helpoimmin jäävät työmarkkinan

arvoisa rouva puhemies on ihan oikein että puolustusministerille annetaan positiivista palautetta moni asia on sellainen jota eduskunnan puolustusvaliokunnassa olemme vieneet laajalla yhteistyöllä eteenpäin hallitus oppositio on on maanpuolustuksen paras rintama kun töitä yhdessä tehdään mutta on tietenkin asioita joissa olemme myös eri mieltä ja painotukset ovat erilaisia niin että ihan liian ruusuista kuvaa ei toki pidä antaa tämän vähän niin kuin varjopuolen ruusuista on se että kun puhutaan että puolustusvoimille tulee sata uutta sotilasta kouluttajaa niin todellisuus ei ainakaan minun saamieni tietojen mukaan ihan niin ole me luovumme samassa yhteydessä sadasta sopimussotilaasta joten käytännössä ja haluan nyt varmistaa ministeriltä onko saamani tieto oikein silloin ollaan tietenkin tilanteessa jossa määrällisesti ei lisäystä tule lisäys tulee laatuun laatu on tietenkin kyllä tarpeellista ja tässä yhteydessä kannatettavaa ministeri miksi tämä kesti näin kauan tämä reikä on nähty jo monta vuotta kuka tätä paikkausta vastusti valtiovarainministeriökö

puhemies materiaalin henkilöstön ja toiminnanhan pitää perinteisesti olla olla tasapainossa ja oikeastaan ministeriltä kysyisinkin kun nyt seuraavalle vuosikymmenelle mennään kuinka näette tämän tilanteen vaakakupissa ovat kehykset ja niissä suunniteltu niin sanottu jts miljardi joka tulisi leikkaamaan voimakkaasti puolustuksenkin rahoitusta ensi vuosikymmenellä ja tämä taas suhteessa siihen että henkilöstömäärää tulisi jopa nostaa ja meillä on isot materiaalihankinnat edessä onko tämä ylipäätään mahdollista puolustushallinnon kohdalta toteuttaa vai tulisiko tästä tehdä uusia päätöksiä ensi vuosikymmenelle mennessä haluan kiittää maanpuolustusjärjestöjen rahoituksesta se on nyt sen mukainen että eduskunnan ei tarvitse täällä talousarvioaloitteiden yhteydessä tätä määrärahaa paikata vaan siellä pystytään nyt suunnittelemaan ensi vuoden toimintaa oikeiden määrärahojen pohjalta

arvoisa puhemies on mieltä lämmittävää kuulla puolustusministerin kertomus siitä että hallitus on toteuttanut täysimääräisesti parlamentaarisen työryhmän rahoitusesityksen puolustusvoimille nämä sata uutta virkaa koulutukseen tulevat tarpeeseen vaikka ne eivät tietysti vielä täytä kaikkia niitä tavoitteita mitä siellä koulutuksessa pitäisi olla sitten olisin tiedustellut tästä kun muutama vuosi sitten puhuttiin suomen valmiuden tilasta että se ei täysimääräisesti täytä sitä tasoa mikä nopeamman nopeamman valmiuden mailla on tällä hetkellä jos suomea uhataan on olemassa tämä viidenkymmenen miljoonan euron lisärahoitus tähän onko se mielestänne riittävä

arvoisa rouva puhemies ihan alkuun sen verran tähän edustaja niikon kommenttiin kun hän mainitsi että israel on lähi idän ainoa demokratia että sehän ei tietenkään pidä paikkansa siellä on myöskin libanon joka on demokratia mutta tämä nyt tästä kiittäisin puolustusministeriä oikein hyvästä työstä samoin kuin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kanervaa on ollut ilo olla nyt kolme vuotta puolustusvaliokunnassa ja katsoa miten tämä homma etenee

täytyy sanoa että siellä ollaan kyllä puoluekannasta riippumatta suomen yhteisellä asialla mikä on tietysti hienoa ja näin sen pitää ollakin minulla on noin kymmenen vuotta kokemusta lähi idästä siviilikriisinhallinnasta ja ja myöskin rauhanturvaamisesta on hienoa että siellä tällä hetkellä panostetaan kouluttamiseen ja tässä onkin puolustusministerille ensimmäinen kysymys onko tätä koulutusvientiä näillä poliisi ja sotilasalueilla tarkoitus kenties tulevaisuudessa mahdollisesti lisätä ja laittaa siihen rahaa me taitavia ja toinen kysymys aiotteko pitää kiinni kaksoiskansalaisuusvaatimuksesta vaikka ilmeisesti julkisuudessa olleiden tietojen mukaan esimerkiksi ministeri mykkänen ei ole siitä kovin

varusmiesten palveluksen keskeytykset ovat reilu yksitoista prosenttia ja suurin yksittäinen syy on mielenterveyshäiriöt ja päihteet kysynkin ministeriltä millä tavalla puolustusvoimat on huomioinut tämän ongelman ja varusmiesten tuen myös varusmiespalveluksen aikana niin että mahdollisimman moni pystyisi palveluksen suorittamaan kuitenkin loppuun ja miten toisaalta sitten jotka joutuvat keskeyttämään jo siinä alkuvaiheessa hoitoonohjaus on

arvoisa rouva puhemies israel todella miehittää laittomasti siirtokuntia ja rikkoo ihmisoikeuksia ja sen vuoksi tällaisen maan kanssa ei pitäisi käydä asekauppaa puolustusministeri itse on perustellut tätä asekauppaa sillä että ne ovat käytännössä testattuja mikä kuvastaa minusta aika kylmää ajattelutapaa arvoisa rouva puhemies jemenin sisällissota on pitkään ollut käynnissä siitä huolimatta suomi on edelleen antanut vientilupia arabiemiraatteihin senkin jälkeen kun on tullut tietoon jo aikaisemmin norjan yleisradion kautta että patrian miehistönkuljetusvaunuja on käytetty siellä sen jälkeen on vielä tänä kesänäkin annettu uusia vientilupia vaikka tiedetään että siellä on suuri humanitäärinen kriisi karmea tilanne päällä ja kuitenkin meidän asekauppasopimuksen seitsemän seitsemäs pykäläkin mahdollistaa sen ja oikeastaan velvoittaakin siihen että jos uutta tietoa tulee niin lupa arvioidaan uudestaan miksi ihmeessä te ette ole sitä tehnyt kirjallisia kysymyksiä on todisteita kaikki näkevät että jemenin tilanne on täysin katastrofaalinen humanitäärinen katastrofi

arvoisa puhemies eläkeuudistuksen yhteydessä myös sotilaiden eläkeikä nousi ja ja sen vaikutuksena sodanajan joukkojen sotilaskoulutettuihin johtajiin ja asiantuntijoihin syntyi merkittävä vajaus tuolloin kun tästä asiasta puhuttiin

arvoisa rouva puhemies kiitos kiitoksista ja kiitos myös tuesta tälle puolustusvoimien henkilöstömäärän lisäystarvetta mahdollisesti tarkastelevalle parlamentaariselle ryhmälle joka tosiaan voisi hallitusneuvotteluihin sitten tuottaa materiaalia päätöksentekoa varten aivan samoin kuten edustaja kanerva nosti tai itse asiassa muutama muukin edustaja nosti tämän esille tätä kansalaispalvelusasiaakin voitaisiin hyvin selvittää ja kun on kysytty miten tällainen prosessi etenee niin lähtökohtana pitää olla tietenkin se että kaikki kaikki ne seikat jotka liudentavat aseellisen varusmiespalveluksen suorittamista ovat tuomittavia tuomittavia eli lähinnä vapaaehtoisille naisille ja niille miehille jotka terveydellisistä syistä eivät voi suorittaa voisi olla tämä kansalaispalvelus mahdollinen samalla pitää selvittää siviilipalveluksen kehittämistä vastaamaan kriisiajan tarpeita tai sitten luopua kokonaan siviilipalveluksesta mutta nämä ovat isoja kysymyksiä ja varmasti jokainen puolue nyt kun tekee vaaliohjelmiaan näihin muodostaa kannan ja sitten hallitusneuvotteluissa siitä asiasta päätetään edustaja kivelä kysyi kouluttajapulasta kertausharjoituksissa ja täällä oli muutama muukin kertausharjoituksiin liittyvä kysymys edustaja wallinilta ja edustaja reijoselta ainakin meillä tämä kertausharjoitusten taso on tyydyttävä tämä reilu kahdeksantoistatuhatta ei ole hyvä olen pyrkinyt sitä määrätietoisesti kasvattamaan mutta tilanne on se että kone ei tällä henkilöstömäärällä tuota enempää voitaisiinkin jopa pohtia sitä löytyisikö reservistä koulutusapua mutta se on oma oma kysymyksensä pyrimme kun tätä henkilöstömäärää saadaan kasvatettua puolustusvoimissa lisäämään myös kertausharjoitusten tasoa se on selkeä selkeä tavoite asekaupasta oli useampikin kysymys yanar arhinmäki ja andersson ei sinällään yllättänyt meillähän on linja selkeä kirkas jo hallitusohjelmassa määritelty suomi ylläpitää laaja alaisesti keskeisiin suorituskykyihin liittyvää osaamista ja riittävää huoltovarmuutta ja puolustusteollisuutta pelkästään puolustusvoimien hankinnoilla emme voi pitää riittävää puolustusteollisuutta saati huoltovarmuutta eli saamme tätä kautta osaamista suomeen puolustusselonteossa kotimaisen teollisuuden vientiedellytyksiä ja kansainvälistymistä tuetaan ja suomi noudattaa kaikessa aseviennissä kansallista lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sitoumuksia luvan myöntäminen perustuu aina tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan jossa arvioidaan myös loppukäyttäjän luotettavuutta emme tiedä esimerkiksi tästä arabiemiraattien amv vaunujen tapauksesta onko kyse kymmenen vuotta sitten lähetetystä viiteen kappaleen amv erästä vai onko kyse sitten tästä vuonna kaksituhattakuusitoista myydystä neljäänkymmeneen kappaleen amv erästä mutta emiraatteihin ei ole vientikieltoja ja pitää muistaa että saudi arabian johtama liittouma jossa emiraatit on osana toimii jemenissä sen laillisen hallituksen pyynnöstä ihmisoikeusrikkomukset ovat tietenkin täysin tuomittavia mutta käteni eivät ole veressä edustaja arhinmäki

senaatti kiinteistöistä kysyivät edustajat torvinen ja ronkainen voin ilokseni todeta että pieniä parannuksia on tulossa lähiaikoina niistä tiedotamme mutta kuitenkin tässä samaan aikaan selvitämme mahdollisuutta pilkkoa senaatti ja perustaa turvallisuusalan kiinteistöt mutta otetaan nämä parannukset ensin niistä lisää hieman myöhemmin ja sitten hallitusneuvotteluissa on tämäkin iso asia tuotamme siihen materiaalia ja toivottavasti siellä on viisaita ihmisiä jotka pilkkovat senaatin edustaja mustajärvi puhui hx propagandakoneistosta tässä nyt voisi vain vedota tasavallan presidenttiin joka

sotilaallinen suorituskyky edellä aivan kuten hornet kaupoissa aikanaan

edustaja juvonen kysyi tästä varusmiesten tapaturmalainsäädännöstä jonka nyt ilokseni olemme saaneet

yhdessä asiasta vastaavan ministerin kanssa eteenpäin valitettavasti taannehtivuutta emme voi soveltaa varusmiesten päiväraha saamani tiedon mukaan on kohtuullisella tasolla kasarmien kunnosta edustaja juvonen kysyi

ja

arvoisa puhemies täytyy nyt perustella tätä väitettäni miksi israel on ainoa toimiva demokratia lähi idässä siellä on uskonnonvapaus kaikilla kansalaisilla siellä on kuitenkin kaikilla etnisestä taustasta riippumatta tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta mistä tahansa riippumatta vapaus ja yhdenlaiset oikeudet ja ja velvollisuudetkin myös siinä mielessä en toivo että täällä eduskunnassa harjoitetaan sellaista politiikkaa jossa me me pyrimme eristämään israelia joidenkin asioiden johdosta mitä täällä vasemmistoryhmät esittävät viime vaalikaudella saimme kuulla että jopa israelissa israelissa tuotetut hedelmät kuten jaffa appelsiinit pitäisi heittää boikottilistalle tämä boikottiliike joka maailmalla on on syntynyt on juuri tämmöistä vasemmistoideologiaa siitä että israel haluttaisiin sulkea pois ja monista muista toimista siinä mielessä toivoisin rakentavampaa lähestymistapaa tähän suhteessa israel ja palestiina kysymyksiin me emme sitä pysty täältä suomesta käsin ratkaisemaan kun ei sitä ole pystynyt ratkaisemaan kukaan muukaan tähän mennessä

suomi kehittää tällä hetkellä jos tästä ajasta aikoinaan historiaa kirjoitetaan omaa sotilaallista suorituskykyään merkittävästi paitsi resursoimalla lisää meidän strategisiin hankkeisiimme myöskin lisäämällä poikkeuksellisen nopeasti ja laaja alaisesti kansainvälistä yhteistyötä molemmat raiteet on luonnollisesti tehtävä tavalla joka vahvistaa suomen sotilaallista suorituskykyä niiden on on lähdettävä meidän kansallisista tarpeistamme miten ministeri näkee pitkän päälle miten kansainvälisen yhteistyön merkittävä laventaminen lisääminen eri muodoissa verkostumalla on edesauttanut suomen sotilaallisen suorituskyvyn näkymiä ja miten tähän peilautuu mahdollisten edessä olevien kansainvälisten sotaharjoitusten suomen osanotto

arvoisa puhemies tässä puolustusministeri niinistö oikeastaan vastasi tähän asekauppakritiikkiin vain puhumalla puolustusteollisuuden tarpeista mutta suomellahan on myöskin niin kansallisessa lainsäädännössä eu tasolla sovittuja kuin kansainvälisiä velvoitteita jotka myöskin säätelevät asekauppaa ja joissa hyvin selkeästi linjataan että aseille ei pitäisi antaa vientilupaa jos kyseessä on maa jossa on aseellinen konflikti tai sellaisen todennäköisyys ja siinä on myöskin linjattu että asevientilupia ei pitäisi myöntää maihin joissa on todettu vakavia ihmisoikeusloukkauksia tai joissa on vaarana että myytäviä sotatarvikkeita voitaisiin käyttää sortotoimiin

arvoisa puhemies kiitokset ministerille tästä esittelystä ja myös tuosta että täällä on maanpuolustusjärjestöille ainakin oikeansuuntaisesti lievästi annettu lisää rahoitusta tiedustelisin tästä meidän laadusta laadusta juuri erikoisjoukkojen osalta laskuvarjojääkärikoulun ja rannikkojääkärikoulun mutta myös sitten kyberturvallisuuteen liittyvän erikoiskoulutuksen asemasta tässä budjetissa on pieniä kirjauksia

puhemies kysyn varusmiesten keskeytyksistä onko varusmieskoulutuksessa kiinnitetty huomiota varusmiesten henkiseen tukeen koulutuksen aikana toinen asia vielä näihin keskeytyksiin liittyen on nämä sisäilmaongelmat

voisiko miettiä että senaatti kiinteistöt julkaisisi näitten kiinteistöjen kunnosta kiinteistöjen tilanneraportit vastaavalla tavalla kuin moni kunta on tehnyt avoimesti avoimesti kertovat kuntoraportit näistä eri rakennuksista voisivat rauhoittaa tilannetta

ministeri ei ehtinyt vastata minun yksinkertaiseen ja lyhyeen kysymykseeni koskien salla kantalahti rautatieyhteyden avaamista pohjoisessahan on rautatiehankkeita norjan kautta mutta niiden toteuttaminen vie hyvin kauan ne maksavat paljon tämä salla kantalahti yhteys maksaa ehkä kymmenen prosenttia siitä mitä nämä norjan kautta menevät hankkeet me saisimme nopeasti murmanskin kautta pääsyn jäämerelle kun pohjoinen meriyhteys aasiaan avautuu niin tällä on suuri taloudellinen merkitys lisäksi saadaan yhteys venäjän laajaan rautatieverkkoon auttaa matkailua sieltä voidaan tuoda puutavaraa nouseville puunjalostuslaitoksille muutoinkin tällä yhteydellä on suuri merkitys pohjoisen

nämä ovat viimeiset tässä vaiheessa ja sen jälkeen ministerin kahden minuutin vastaus arhinmäki salolainen raatikainen savola ja yanar
arvoisa rouva puhemies syyrian presidentti bashar al assad on kai laillisesti valittu ja syyrian laillinen hallitsija edelleen hirmuhallitsija karmea hallitsija tekee karmeuksia omaa kansaansa kohtaan mutta tällä teidän logiikallanne ministeri niinistö kun sanoitte että ovat siellä laillisen hallinnon kutsusta suomi voisi viedä aseita ilmeisesti syyriaankin koska on kuitenkin laillinen hallitsija arvoisa rouva puhemies saudi arabian johtama liittouma jossa arabiemiraatit on toinen vahva tekijä on jemenissä syyllistynyt pommituksiin siviileitä kohtaan ilmapommituksiin kouluun meneviä lapsia on kuollut kuollut pommituksissa toistan sen että arvion mukaan jopa yli lasta uhkaa kuolema tämän humanitäärisen kriisin takia vielä tänä vuonna voitteko todella todella käsi sydämellä sanoa että ei ole mitään ongelmaa jemenissä että sinne voidaan viedä jatkossakin aseita niin kuin te päätitte vielä vielä kesän aikana

turvallisuuspoliittista yleiskehitystä jossa lähdetään syventämään nyt puolustuspoliittista yhteistyötä toisella tavalla ja kovemmalla kiireellä kuin kuin tähän asti ymmärrän että se vaatisi aika pitkän tarinan mutta jos voitte lyhyesti luonnehtia pääpointteja tässä tässä teidän ja ja suomen tavoitteissa

arvoisa rouva puhemies ministeri ei ehtinyt ilmeisesti vastata kunnolla minunkaan kysymykseeni kysymyshän koski koski tätä mahdollista koulutusvientiä liittyen liittyen sotilastaitoihin ja ja tietysti poliisitaitoihin vaikka

näissä kenties mahdollista laajentaa tätä toimintaa koska me oikeasti olemme siinä hyviä minä tiedän sen kokemuksesta toinen kysymys koski tätä kaksoiskansalaisuusvaatimusta sitä aikooko ministeri pitää siitä kiinni mikä ainakin minusta olisi suotavaa kolmas ihan kommenttina edustaja niikko niikko totesi taas tästä israel asiasta kyllä nyt libanon kuitenkin on ihan demokratia vaimoni kävi siellä muutama kuukausi sitten äänestämässä siellä taitaa olla puolueitakin enemmän kuin israelissa olen asunut gazassa täytyy sanoa että näissä asioissa edustajat arhinmäki ja andersson tuntuvat olevan aika hyvin tietoisia mitä mitä

arvoisa rouva puhemies pakko kysyä tähän suomen ja puolustustuotteiden vientiin liittyen onko suomi jollain tavalla poikkeus eu maiden sisällä viemmekö me jotenkin enemmän tai viemmekö ainoastaan me näihin maihin mihinkä nyt nyt vasemmisto ja vihreät muun muassa täällä omissa puheenvuoroissaan viittaavat kun peilataan esimerkiksi ruotsiin ymmärtääkseni ruotsin asevienti on moninkertainen ja myöskin näihin samoihin maihin samoin eun sisällä ranska saksa ovat suuria aseviejiä suuren aseteollisuutensa vuoksi tähän samaan peilaten kysyisin myös mihinkä oikeastaan edustaja salolainenkin viittasi eu puolustuksen kehittämisestä materiaaliyhteistyö on siellä yhtenä keskeisenä osana eun puolustuksen kehittämisessä kuinka varmistetaan se että suomen puolustusteollisuus pärjää näillä eu markkinoilla etteivät nämä suuret teollisuusjätit suuret maat syö meidän teollisuuttamme ja etteivät heidän tuotteensa mene aina edelle vaan että meidänkin puolustusteollisuutemme laadukas sellainen pärjää tuolla

edustaja edustaja savola otti esille että muut maat myisivät jotenkin enemmän aseita tiettyihin maihin ja ja alkoi myös puhumaan eu ulottuvuudesta siis se mikään argumentti tai se on aika kylmä ajattelutapa että jos muut tekevät niin meidän pitäisi tehdä haluaisin kysyä puolustusministeriltä ymmärränkö siis ihan oikein että puolustusministeri ei aio tehdä minkäänlaista selvitystä näistä viikon uutisista liittyen jemenistä uutisoituihin kuljetusvaunuihin siis te ette ymmärtääkseni aio tehdä yhtään mitään asialle näinkö se oikeasti on koska äskeinen puheenvuoronne oli aikamoista keskustelun sumuttamista puhuitte siitä että me emme voi tietää ovatko nuo vaunut vuodelta kaksituhattakuusi tai tai

riittääkö kolme minuuttia parasta onkin
arvoisa puhemies valitettavasti en pystynyt edellisellä kerralla kaikkiin kysymyksiin vastaamaan yritän nyt hieman paikata edustaja kari kysyi jo toistamiseen näistä sopimussotilaista niistä ei luovuta vaikka saamme ensi vuonna puolustushallinto saa sata uutta virkaa puolustusvoimiin ensi vuodelle on sopimussotilaisiin varattu kaksi miljoonaa euroa se tulee siis tämän viiden pilkku seitsemän miljoonan euron sadan uuden viran lisäksi asekauppa tässä kiinnosti arhinmäki andersson ja yanar tähän totean että jemenin tilannetta tarkkaillaan jatkuvasti ulkoministeriön ja puolustusministeriön puolesta jemeniin ei viedä aseita toisin kuin edustaja arhinmäki väittää käsittämätön väite kielteisiä päätöksiä on tehty esimerkiksi viime kesäkuussa tein päätöksen että tarkkuuskivääreitä ei viedä arabiemiraatteihin suomi on vienyt arabiemiraatteihin viime aikoina lähinnä suojaa ei aseita edustaja kanerva kysyi kansainvälisestä yhteistyöstä joka on kieltämättä kasvanut viime aikoina ja jatkuu ja harjoitteluyhteistyöstä on tärkeää että harjoittelemme yhdessä silloin voimme myös kriisin hetkellä pystyä toimimaan yhdessä kaiken tämän kansainvälisen yhteistyön tarkoitus on kehittää kansallisia ja nostaa kynnystä hyökätä suomeen edustaja niikolle totean että israel on jatkossakin tärkeä kumppani puolustusmateriaaliasioissa esimerkiksi meritorjuntaohjuksia ostimme viimeksi se oli kustannustehokkain ja paras saatavilla oleva järjestelmä edustaja salolainen ja itse asiassa myös edustaja kopra kysyivät suomen roolista eun puolustusulottuvuuden kehittämisessä tämä on itse asiassa niin monipolvinen kysymys että on parempi etten mene tähän mutta kerron sen että olen parhaillaan valmistelemassa laajempaa kirjoitusta kanava lehteen tästä eu puolustusyhteistyöstä toimitan sen mielelläni edustaja salolaiselle edustaja mäkipää kysyi eräästä lakihankkeesta nyt voin sanoa että esimerkiksi tämä jehovan todistajien vapauttaminen tai vapauttamista koskeva lainsäädäntö tulee jo ensi viikolla eduskuntaan ja toivottavasti nämä kiinteistökauppa ja kaksoiskansalaisuusasiat saadaan syksyn aikana myös eduskuntaan kotiuttamisrahasta kannatan sen palauttamista mutta se on eri ministeriön asia edustaja väyrynen kysyi jo toistamiseen sallasta kantalahden kautta venäjälle mahdollisesti tehtävästä rautatiestä en en tunne asiaa en voi sitä sen kummemmin kommentoida ja liikenneverkot eivät myöskään kuulu puolustusministeriön toimialaan edustaja pirttilahti kysyi kyberkoulutuksesta sitä kehitetään ja otetaan entistä paremmin huomioon varusmiesten osaaminen meillä on todella taitavia varusmiehiä ja pyrimme näitä kybertouhuissa hyödyntämään edustaja raatikainen en tunne tätä koulutusvientisarkaa mutta olen samaa mieltä että siinä suomi on kyllä hyvä siinä voisi olla potentiaalia edelleen kehittää ja kaksoiskansalaisuudesta totta kai pidän kannastani kiinni kyseessä on kansallinen turvallisuus en ajatellut tinkiä edustaja savola myös kysyi aseviennistä ja on aivan niin kuin sanoitte suomi on eun valtavirtaa ellei sitten eun mallioppilas no niin
melkein kolme minuuttia oikein hyvä kiitoksia ministerille ja hyvästä keskustelusta nyt me ehdimme

ministeri soini on ulkomailla hämärtänyt suomen linjaa ja heikentänyt luottamusta sitä kohtaan monien maiden kokemus ja lukuisat tutkimukset osoittavat että naisten aseman koulutuksen ja itsenäisten ansiomahdollisuuksien parantaminen sekä seksuaali ja lisääntymisterveysoikeuksien takaaminen kuuluvat tehokkaimpiin tapoihin koko yhteiskunnan kehittämiseen tämähän on myös suomen oma kokemus

jolloin abortti oli laiton ellei sitten ollut tarpeeksi rahaa lahjoa lääkäreitä arvioitiin että laittomia abortteja tehtiin kahdeksantoistatuhatta kappaletta vuodessa nykyisin aborttien vuotuinen määrä on noin kymmenentuhatta eli siis mahdollisuus tehdä abortti laillisesti ja turvallisesti yhdistettynä sukupuoli ja ehkäisyvalistukseen ja ehkäisyvälineiden saatavuuteen niitä keinoja joilla abortteja kyetään vähentämään on myös yleisesti ymmärretty asia että siellä missä on niin sanottu nuorisopullistuma paljon työttömiä nuoria miehiä suhteessa väestöön on otollisin kasvualusta terrorismille tämän on todennut myöskin entinen presidenttimme ahtisaari tällaista tilannettahan ei synny sellaisissa maissa joissa naisilla on oikeus päättää omasta lapsiluvustaan montako lasta haluaa ja missä vaiheessa elämäänsä tällä tavalla naisten seksuaali ja lisääntymisterveysoikeuksien edistäminen on myös osa konfliktien ja pakolaisuuden juurisyiden estämistä josta tässä salissa on paljon puhuttu ja josta ministeri soinikin mielellään puhuu mutta näillä naisten ja tyttöjen oikeuksien vastaisilla puheillaan hän on paitsi kieltänyt

ministeriasioita elikkä ministeri mykkänen olkaa hyvä sisäasiainministeriön hallinnonalasta katsaus esittelypuheenvuoro enintään viisi minuuttia

arvoisa puhemies ensinnäkin koetan lyhyesti selventää sisäministeriön osalta viestiä koskien kaksoiskansalaisten virkakysymyksiä koska pidän tärkeänä että kansallisen turvallisuuden asioista meillä on selkeä asetelma ja koska eilisillan televisiouutisten perusteella saattoi saada aika vääristyneen kuvan tästä tilanteesta se mikä on aivan selvää on että rajavartioston ja sotilaiden virkoihin nimitettävien turvallisuustaustat on kaikissa oloissa pystyttävä tarkistamaan ja taattava siitä meillä on laaja yksimielisyys niin puolustusministerin kuin koko hallituksen kesken ei suinkaan kiistaa toiseksi ainakin hallituksessa kaikkien tavoite on että turvallisuustaustat tarkistetaan ja taataan maksimaalisesti samalla erikastisuuden tunne minimoidaan tältä pohjalta kun on sekä sisäministeriössä että puolustusministeriössä valmisteltu tarpeellista ymmärrettävän huolen kohtaamista koskien erityisesti kaksoiskansalaisten ulkomaansidonnaisuuksia niin rajavartioston osalta tulimme valmistelussa siihen tulokseen että turvallisuusselvityksen tehostettu käyttö antaa riittävät eväät puuttua niihin ulkomaansidonnaisuuksiin jotka aiheuttavat vaarallisia tilanteita suomelle tai erityisesti tälle viran tulevalle haltijalle puolustusministeriö totesi etenevänsä kaksoiskansalaisten kiellon ja erivapausmenettelyn kautta ja tämä todettiin yhdessä jo kesäkuussa että tältä osin tarve on erilainen ja valmistelu etenee eri reittiä tästäkään ei ole minkäännäköistä kiistaa allekirjoittaneen välillä kolmantena sanon että nämä kaksi mallia jos eduskunta niin päättää toimivat rinnakkain sotatieteiden ylempään korkeakoulutukseen päästessä tulisi puolustusministeriön valmisteleman ehdotuksen pohjalta käytännöksi kaksoiskansalaisuuden kielto mutta erivapausmenettely ja se toki silloin vaikuttaisi myös rajavartiolaitoksen upseerin virkoihin nimitettäviin jotka pätevöityvät nimenomaan sotatieteiden korkeakoulutuksen myös selventävä blogikirjoitus sisäministeriön sivuille tuota pikaa budjettiin yksi pilkku neljä miljardia euroa siitä reilu puolet poliisille rajavartiostolle vajaa viidennes maahanmuuttokysymyksiin kolmetoista prosenttia pelastukseen viisi prosenttia tämä on kakku painotuksista poliisille tämä hallitus ensi vuoden budjettiin suhteessa kehyksiin lisää rahaa kolmekymmentäkuusi miljoonaa euroa noin kaksikymmentä miljoonaa euroa enemmän ensi vuonna käytössä tämän vuoden talousarviotasoon verrattuna tästä siis kahdeksantoista miljoonaa euroa perustoimintoihin poliisihallituksen eli poliisilaitosten puolelle ja kaksi euroa suojelupoliisiin plus sitten tiedustelulain mukaisiin toimenpiteisiin kymmenen miljoonaa euroa suojelupoliisiin nyt budjettiriihessä näiden mainittujen lisäksi halusimme erityisesti kohdentaa muutamia kymmeniä lisävirkoja lähiöpoliisityöhön ja vielä hieman useampia kymmeniä virkoja haja alueiden vaikeiden vasteaikojen poliisityöhön kaksi pääpainotusta siis näissä täsmälisäyksissä toisaalta ennalta ehkäisevä työ erityisesti siihen suuntaan että osaamme ottaa oppia ajoissa ruotsin kehityksestä meille ei saa syntyä lähiöitä joissa oikeuskäsitys tai ulkopuolisuus yhteiskunnan instituutioiden suhteen menee liian pitkälle ja meillä on onneksi hyviä malleja siitä että lähiöpoliisityöllä pystytään tähän yhdessä muiden viranomaisten sosiaalityöntekijöiden koulujen järjestöjen kanssa puuttumaan ja siihen nyt tulee kymmeniä jalkoja käsiä suita ja silmiä toisaalta oikeusvaltio suomessa koko valtakuntaa koskeva ja vaikka voin sanoa että utsjoella tai enontekiössä ei ole montaa ihmistä eikä siellä hälytyksiä ole siinä määrin kuin rovaniemellä tai oulussa niin on lähdettävä siitä että oikeusvaltion täytyy kohtuudella olla toimeenpantavissa koko valtakunnan rajojen sisäpuolella tästä syystä tulemme panostamaan kymmenkunta uutta virkaa lappiin kymmeniä uusia virkoja muille haja asutusalueille ja tätä kriteeristöä luodaan miten tämä tapahtuu rajavartioston osalta on reilu neljä miljoonaa euroa isompi kehys kuin kuluvana vuonna ja siitä leijonanosan syö helsinki vantaa joka on tavallaan positiivinen haaste eli matkustajamäärät toistuvasti ylittävät ennustetun kasvun mikä tuo tietysti suomeen rahaa mutta se vaatii myös passintarkastajia kentälle ja se syö sitten muualta toki resursseja maahanmuutossa vähennämme kaksikymmentäneljä miljoonaa euroa tämän vuoden tasoon vastaanottomenoissa ja maksettavissa tuissa uusintahaun rajoittaminen talvena keskeinen lakiesitys jolla jatkossa pystytään nopeuttamaan tätä maahanmuuton kulujen vähenemistä pelastustoimessa on hieman pientä kasvua erityisesti pelastusopiston resursseja pyritään viimein vahvistamaan ja hätäkeskuskoulutus varmistamaan

arvoisa puhemies hallintovaliokunta on perinteisesti tässä talossa arvioinut sisäistä turvallisuutta ennen kaikkea sisäistä turvallisuutta hyvin voisiko sanoa yli hallitus oppositio rajojen nyt sitten viime vuonna kun arvioimme tätä sisäisen turvallisuuden tilannetta selonteon pohjalta hallintovaliokunta oli hyvin huolestunut tilanteesta katsoimme että tässä useitten vaalikausien aikana tapahtuneet erilaiset taloudelliset

leikkaukset ovat vaarantamassa tietyllä tavalla suomen sisäisen turvallisuuden ja katsoimme että hyvinkin pienillä taloudellisilla panostuksilla pystytään saamaan apua aikaan ja nyt on annettava kiitosta siitä että muun muassa poliisille ja rajalle on on lisäresursseja annettu ministeri aloitti tällä

että kun nyt ollaan menossa puolustuksen ja rajan osalta erilaiseen kaksoiskansalaisuuden tulkintaan näissä viroissa niin pakko sanoa että se on hiukan hämmentävä tulkinta ja tätä täytyy

arvoisa puhemies poliisien määrän jyrkkä väheneminen on tällä hallituskaudella onneksi saatu vähän vaimenemaan mutta paljon on kuitenkin vielä matkaa edes pohjoismaiselle tasolle hallintovaliokunta kuten tuossa veli korhonen jo todistikin on jo aikoja sitten esittänyt huolensa tästä asiasta ja on puhuttu poliisien määrän nostamisesta seitsemääntuhanteenkahdeksaansataan eikä oikeastaan tuhannenkaan poliisin palkkaaminen maksaisi miljoonaa euroa no nyt ei toki poliiseja ole työttöminä vaan raha pitäisikin kohdentaa ennen kaikkea koulutuspaikkojen aloittamiseen paitsi että poliiseja on vähän ne tuntuvat keskittyvän yhä enemmän sellaisiin asioihin jotka monasti eivät veronmaksajia palvele karrikoiden sanottuna jos uussuomalainen tulee vanhasuomalaisen pihalle ja vohkii pyykit narulta niin poliisilla ei ole resursseja tällaista tutkia sen sijaan sitten jos tämä sama vanhasuomalainen vihapäissään menee kirjoittamaan asiasta nettiin ja laittaa vielä kuvan todisteeksi poliisi kyllä hyvinkin nopeasti siihen puuttuu tämä kuulkaas risoo kansalaisia ja myös

arvoisa rouva puhemies arvoisa ministeri olen usein puhunut liikenteen asioista tässä poliisitoimen kohdalla ja ja varmaan jo vähän väsymiseen asti automaattisesta liikennevalvonnasta jota kyllä kannatan mutta en kannata tätä hallituksen linjaa että automaattista liikennevalvontaa lisätään samaan aikaan kun poliisin tekemän ammattilaisten tekemän liikennevalvonnan määrää vähennetään vaikka tilastot sanovat poliisin puolelta että liikennevalvontaa poliisin toimestakin tehdään tiedän tiedän kyllä sen että näitä työvuorolistoja merkataan liikennevalvonnaksi vaikka kyse on enemmänkin paikasta b paikkaan c siirtymisestä mutta kysyisin ministeriltä kun helsingin sanomat uutisoi elokuun puolessavälissä että ulkomaalaisten kuljetusyritysten toiminta suomessa ei täytä suomen lakia tehdään keikkaa suomessa ja lähdetään ulkomaille ja kaikki lepoaikarikkomukset ja muut jäävät viranomaisilta hoitamatta että eikö meillä ole syytä nyt lisätä niitä poliiseja sinne tien varteen katsomaan ajoneuvojen kuntoa ja kuljettajien kuntoa ja näitä lepoaika asioita

on toki hienoa että hallitus on sisäistä kokonaisturvallisuutta tässä lisärahoittanut poliisille kolmekymmentäkuusi miljoonaa lisää rahaa sekä rajavartiolaitokselle koska liian suuria leikkauksiahan viime kaudella tehtiin nyt poliisikoulutus esimerkiksi toimii täysillä neljäsataa uutta poliisia valmistuu vuosittain tämä linja täytyy pitää vielä kun pelastustoimi ja myös vmn alaisuuteen kuuluva tulli resursoidaan riittävästi niin sisäinen turvallisuus toivottavasti paranee näillä lisäyksillä on hienoa että lähiöpoliisin ankkuri toimintaan panostetaan näissä pehmeissä keinoissa se on tärkeää ja samoin ehkä sanotaan kovissa keinoissa tiedustelulainsäädäntöön mutta huolenaiheeni liittyy tämmöiseen päivittäisrikostutkintaan kohdistuu rikos miten hän saa asiansa esille niin että se tutkittaisiin kun nyt se on se suuri huolenaihe onko esikäsittelyä tarkoitus

arvoisa rouva puhemies kyllähän tässä budjetissa hyviä seikkoja on ainakin tuonne alueille nyt saadaan vähän lisää poliiseja mutta jäin itse kaipaamaan että olisivat vähän tuntuvampia ne korotukset olleet sinne koska tarve on iso ja välimatkat ovat pitkiä en niinkään

elikkä näitä liikenteenvalvonnan pylväitä mitkä syttyvät

vielä hyvin tallessa ei mitään hätää vaan minä kaipaan enemmän sitä oikeata poliisia sinne mikä tekee sitä liikennevalvontaa katsoo ja pitää yllä sen moraalin siellä liikenteessä kun itse ajelen suhtkoht rauhallisesti

kuitenkin tuolla liikenteessä niin tuppaa olemaan näitä tämmöisiä väkisinohittajia ja pyyhkijöitä ja näitä liikenteen häirikköjä mitkä aiheuttavat vaaratilanteita toisaalta kun edustaja kari otti esille tämän muun valvonnan raskaaseen liikenteeseen liittyvät asiat niin itse jäin miettimään sitä että koska me saamme tällaisen raskaan liikenteen valvontayksikön

puhemies minäkin kiitän tästä

puheenvuorosta koska kaksoiskansalaisuushan on luottamusta herättävä eikä sitä vähentävä asia eikä voi olla kahden eri tason kansalaisia silloin sillä ei ole mitään merkitystä silloin voi yhtä hyvin jättää sen koko jutun sikseen mutta itse asiassa halusin puhua ihmiskaupasta ja siitä poliisitutkinnasta joka liittyy ihmiskauppaan poliisi on yli kymmenen vuotta kehittänyt erittäin paljon toimintojaan tosi kiitettävästi ja pyrkinyt parantamaan tutkintaa ja niin edelleen mutta silti jos katsoo tätä ihmiskaupparaportoijan viimeistä raporttia eduskunnalle näkee että kymmenessä viiva viidessätoista vuodessa

määrä on kasvanut huomattavasti mikä tarkoittaa todennäköisesti sitä että ikään kuin tunnistetaan se rikos mutta sitten ne eivät kuitenkaan päädy syytteeseen puhumattakaan tuomioista jossain kuitenkaan se rikostutkinta ei onnistu se ei todellakaan ole helppoa en sano sitä mutta monta vuotta on ehdotettu että pitäisi tapahtua erikoistumista poliisissa ja siihen pitäisi allokoida resurssit tämä on kuitenkin hyvin vakava rikollisuuden ala onko tässä näköpiirissä muutoksia

arvoisa rouva puhemies olen erittäin tyytyväinen siihen että nyt tässä ensi vuoden budjetissa näkyy meidän keskustalaisten pitkäaikainen tavoite siitä että tuolla harvemmin asutuilla alueilla myös poliisi näkyisi että ei ajauduta näihin oman käden

ja siitä sisäministerille kiitos vielä kuitenkin haluaisin tietää vähän tarkemmin mitenkä nämä harva alueen virat nyt sitten olisi tarkoitus jakaa mitä ne kriteerit tulevat olemaan joita nyt nyt mietitte me olemme ainakin keskustalaiset hyvin huolissamme näistä poliisin kylmäasemista teimme poliittisen päätöksen hallituksessa myös eduskuntaryhmät mukana että tiettyjä poliisiasemia ei suljeta vaikkapa enontekiön poliisiasemaa ja nyt se on niin sanottu kylmäasema rakennuksessa on poliisin logo mutta siellä ei konstaapeleja näy mitä mieltä olette tästä

arvoisa puhemies uudellamaalla on yksi pilkku kuusi miljoonaa asukasta nyt on esitetty että myös pelastusalan tutkintoon johtava koulutus siirrettäisiin kuopioon täältä helsingistä on kestämätön tilanne jos metropolialueella ei ole omaa tai edes sivuyksikköä se tulee aiheuttamaan haasteita pelastukselle ja ensihoidolle pelastuskoululla on myös tiivis yhteistyöverkosto metropolialueella ja se voisi murentua siirron yhteydessä kysyisinkin ministeriltä ole mahdollista jättää uudellemaalle oma sivuyksikkönsä uudenmaan tarpeisiin kuitenkin niin että hallinto keskitetään kuopioon sitten haluan kiittää myös tästä panostuksesta ennaltaehkäisevään työhön ankkuri tyyppiseen moniammatilliseen työhön jossa poliisi sosiaalityö ja terveydenhuolto tekevät yhteistyötä se on sitä nimenomaista tärkeää ennaltaehkäisevää työtä jolla saadaan nuoria poimittua ennen kuin he joutuvat sinne rikosten teille

arvoisa puhemies täytyy todella kiitellä hallitusta että ensi vuodelle poliisille on kohdistettu lisärahaa mutta siitäkin huolimatta tosiasiahan on että tälläkin kaudella poliisimäärä on laskenut sadankuudenkymmenen henkilön verran tämä jatkaa sitä kehitystä mikä valitettavasti on useamman vaalikauden osalta tapahtunut ja nyt se kysymyshän kuuluukin niin kuin kaikki täällä eduskunnan isossa salissa toteavat että pitäisi päästä kuitenkin lähemmäksi pohjoismaista tasoa vaatii pitkäjänteisempää suunnittelua mutta myös pitkäjänteisempää yhteistyötä parlamentissa eri ryhmien välillä että tähän sitten päästäisiin mutta arvoisa ministeri sitten olisin kysynyt yhdestä asiasta niin kuin tiedämme meidän oleskelulupajärjestelmä ja sen uskottavuushan vaativat että voidaan antaa myös kielteisiä päätöksiä ja näitä kielteisiä päätöksiä voidaan panna toimeen nyt tiedämme että näissä on haasteita niin suomessa kuin muissakin maissa kysyisin mitä hallitus on nyt tekemässä sen suhteen että myös noita kielteisiä päätöksiä todella voidaan laittaa toimeen jotta meille ei pääse syntymään tänne sellaista paperittomien henkilöiden joukkoa jota esimerkiksi muissa euroopan maissa valitettavasti on syntynyt

arvoisa puhemies kiitos siitä että olette lisänneet poliisien määrärahaa se on tervetullut kuten myös suojelupoliisin määräraha haluaisin nostaa erään näkökulman esille hallinto ja turvallisuusjaosto oli viime viikolla vierailulla italiassa ja me tutustuimme roomassa rajavartiolaitoksen toimintaan ja vastaanottokeskustoimintaan italiallahan on on ollut paljon haastetta välimeren muuttoliikkeen kanssa ja he he ovat saaneet hyvin sen hoidettua koska nytten tulijoiden määrä on romahtanut siinä on poliittista linjamuutosta tehty ja hyvää yhteistyötä niitten lähtömaiden kanssa mutta eräs mielenkiintoinen näkökulma oli se että jos italiasta turvapaikanhakija pääsee pakenemaan tavallaan lähtee vastaanottokeskuksesta luvitta tai tulee maahan luvitta jonkun järjestön toimesta niin hän ei pääse esimerkiksi ranskaan eikä eurooppaan jatkamaan matkaa siellä kun he he menevät rajalle ja sanovat asylum niin heidän hakemuksensa käsitellään saman tien ja seuraavana päivänä heidät palautetaan takaisin italiaan tämä on uusi linja mitä olen kuullut että tehdään ja minä olisin kysynyt ministeriltä voisitteko tutustua tähän linjaan josta suomi voisi ottaa mallia koska meillä on sadanyhdeksänkymmenenkolmen miljoonan euron kulut tästä vastaanottotoiminnasta ensi vuonnakin jos voitaisiin tehdä säästöä sen neljäntuhannen uuden hakijan arvioimisen kohdalla

puhemies luonnollisesti olemme keskustelleet useita kertoja muun muassa pelastustoimen asioista ja yksi iso asia on hallitusohjelman kirjaus koulutusuudistuksesta näkisin hyvänä että se olisi jo lähtökohtaisesti isompi koulutuskokonaisuus koko turvallisuussektorille otettaisiin viranomaisyhteistyö paremmin huomioon ja ja tehtäisiin tästä amk tasoista tasoista koulutusta miten tämä koulutusuudistuksen kehitys etenee toinen asia on tämä ensihoitajien oikeusturva mikä on nyt nyt eriarvoisessa asemassa onko tähän löytymässä jotain lääkettä sitten tämä liikenteen osuus mitä edustaja kari nosti esille moni kaipaa liikkuvaa poliisia resursseja tarvitsee lisätä harmaa talous on vaarassa rehottaa ja muun muassa tämä taksiuudistus on

kiitän siitä että poliisi on saanut lisää määrärahoja mutta peräänkuulutan kyllä ja kysyn eivätkö nämä määrärahat ja poliisien määrä kaiken kaikkiaan ole edelleenkin aivan aivan liian matalia täällä teksteissä sanotaan suoraan että poliisin suorituskyky ei vastaa kaikilta osin olemassa olevia uhkia turvallisuusriskejä ja muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksia poliisin vaste ja kyky reagoida äkillisiin vakaviin tilanteisiin on suoraan verrannollinen kentällä olevien poliisien määrään jos ajatellaan pohjoismaista tilannetta niin meillähän pitäisi olla reilusti enemmän

enemmän minä kysyisinkin toisaalta kun nettirikollisuus on lisääntynyt ja poliisit toimivat myös siellä mutta eivät tarvitse samanlaisia valmiuksia kuin esimerkiksi kentällä työskentelevät niin ollaanko mietitty kuinka tämä voitaisiin mahdollisesti poliisikoulutuksessa huomioida ja saada myös ehkä houkuttelevammaksi osalle nuorista poliisikoulutus jos ajateltaisiin vähän erilaista koulutuslinjaa näille netissä

arvoisa puhemies tämä hallitus on tosiaankin nostanut sisäisen turvallisuuden keskiöön ja ymmärtää hyvin että turvallisuus kaiken perusta ja edellytys kaikelle elinkeinotoiminnalle ja muullekin ensi vuonna rvl saa neljä pilkku kolmekymmentäviisi miljoonaa enemmän kuin kuluvana vuonna ja siitä hieman yli puolet kohdennetaan helsinki vantaan rajatarkastuksen sujuvuuden turvaamiseksi lentoasema on myös paikka jossa nämä ammattitaitoiset rajavalvojat tunnistavat ihmissalakuljetusta

ja ihmiskaupan uhreja kuten olemme saaneet havaita nykyinen turvapaikkasysteemi on semmoinen mikä käytännössä hyödyttää vain ihmissalakuljettajia ja rikollisia ja monetkin ovat erilaisten hyväksikäyttöjen uhreja tiedustelisinkin ministeriltä mikä on nyt tällä hetkellä tilanne eu maiden kanssa keskustelussa yhteisten turvapaikkapaikkojen

nyt tässä talousarvioesityksessä tehdyt määrärahalisäykset ovat hyvää jatkoa keväällä kehysriihessä tehdyille päätöksille hyvin myönteisenä pidän sitä että poliisille lisätään tämä kolme pilkku kolme miljoonaa euroa jolla mahdollistetaan noin kuudenkymmenen poliisin lisävirat ja tietysti tässä nyt on se mitkä tulevat ne kriteerit olemaan miten nämä jaetaan eri puolilla suomea on poliisilaitoksia joissa niin sanotusti viikon hiljaisimpina päivinä isoissakin maakunnissa on vain kolme viiva neljä poliisipartiota täytyykin katsoa sitten mitkä ne ovat että saadaan sinne lisää tarvittavia resursseja raskaan liikenteen valvonta on yksi sellainen johon pitäisi myöskin kiinnittää yhä kasvavampaa huomiota ja toivottavasti nyt sitten ensi vuonna tähän päästään kun täällä puhutaan ankkuri poliisitoiminnasta niin niiden lisäksi koulupoliisitoiminta on yksi semmoinen mikä pitää edelleen pitää valikoimassa

arvoisa rouva puhemies tämän hallituksen sisäisen turvallisuuden ohjelma on ollut tyydyttävä ja siitä suuri kiitos sisäministeriölle että nuo kuusikymmentä lisäpoliisivirkaa maahan saatiin sisäistä turvallisuutta parantamaan lähiöt tarvitsevat poliiseja me tiedämme sen tuolta ruotsista mutta jos ajatellaan ihan koko turvallisuustilannetta niin otan toisen näkökulman eli sisäinen turvallisuus on myös tiedustelun osalta kiristynyt maahamme kohdistuu sekä elinkeinoelämään viranomaisiin että sotilastiedusteluun voimakasta tiedustelua voimakkaammin kuin ennen ja nyt siihen tärkeään asiaan että rajavartijat ovat osa tätä turvallisuuspalvelua kerron vielä että tiedämme yleisesti sen että yksi rajavartija saatiin värvättyä kaksoiskansalaisuuden vuoksi vieraan vallan palvelukseen ja hän pääsi arkaluontoisiin tietoihin käsiksi minkä vuoksi te te olette katsonut että te ette näe tarpeellisena estää kaksoiskansalaisten pääsyä rajavartijan virkoihin mikä on se todellinen peruste

arvoisa rouva puhemies myös minä olen sitä mieltä että poliisien määrärahat täytyy saada kestävälle pitkäjänteiselle ennakoitavalle tasolle ja siinä on meillä vielä tekemistä tulevaisuudessakin mutta puhemies haluan nostaa tässä myös omalta osaltani esille lähiöpoliisiasian koska se on meille hyvin läheinen viime kaudella meillä toimi lähiöasiain neuvottelukunta jossa oli edustettuna muun muassa viisi eri ministeriä ja kaikki omilla toimintasektoreillaan miettivät niitä toimia joilla lähiöt saadaan paremmiksi paikoiksi tai pidettyä ne ihmisille mieluisina viihtyisinä asumisympäristöinä tuolloin monia toimia tehtiin ja jo silloin heräsi ajatus tällaisista lähiöreinikaisista eli tarvittaisiin näitä itse muistan nuoruudestani korttelipoliisin joka oli todella hieno asia

tarvitaan ja tarvitaan myös kokonaisvaltaista lähiöiden kehittämistä tarvitaan hyviä kouluja palveluja viihtyisää ympäristöä yhteisöllisiä tiloja

arvoisa rouva puhemies kyllä lähiöreinikaiset ja lähipoliisiin panostaminen kiitoksen ansaitsevat mutta on tässä budjettikirjassa ainakin sisäministeriön osalta eräs aika iso häpeätahra ja se on pakolaiskiintiö ministeri mykkänen te vielä kesäkuussa julkisesti puhuitte pakolaiskiintiön kymmenkertaistamisesta omana tavoitteenanne mutta pakolaiskiintiö kuitenkin toistaiseksi pidetään vuoden kaksituhattakahdeksantoista tasolla tasolla se on seitsemänsataaviisikymmentä kiintiöpakolaista ja hallitus sanoo varautuvansa tarkastelemaan pakolaiskiintiön kokoa uudelleen jos eu tekee ratkaisuja jotka siirtävät turvapaikanhakua eun yhteisiin keskuksiin rajan yli tapahtuvan hakeutumisen sijaan ei tämä nyt oikein linjakkaalta kuulosta ministeri mykkänen lisäksi kysyisin kun määrärahat turvapaikanhakijoiden osalta on mitoitettu neljäntuhannen uuden hakijan mukaisesti mutta kiire ja paine ovat kuitenkin tuolla migrissä kovia kuinka olette varautuneet budjetissa siihen että varmistetaan migrin päätösten laatu ja työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen

rouva puhemies rajaturvallisuus on tärkeässä roolissa näinä epävarmoina aikoina rajavartiolaitos on tässä vuosien mittaan kun on ollut leikkauksia hyvin tehokkaasti sopeuttanut toimintaansa taloudellisiin resursseihin nyt tietysti on erinomainen asia että keskustavetoinen hallitus on lisännyt rajavartiolaitokselle resurssia ja rahaa erittäin tärkeässä roolissa on minusta se että henkilötyövuosia on muistaakseni sataviisikymmentäkuusi lisätty ensi vuodelle se mahdollistaa minusta sen että tehokas rajavalvonta säilyy mikä on ihan keskiössä ja totta kai tietysti toivon pohjoiskarjalaisena henkilötyövuosista voidaan ohjata niiralaan onko näin että ei ihan kaikki kuitenkaan tule tänne tarpeessa tietysti on helsinki vantaakin mutta me tarvitsemme resurssia myös

arvoisa rouva puhemies turvallisuusselvitys on hyvä keino selvittää taustoja kun erilaisiin tehtäviin valitaan henkilöitä mutta on toki muistettava se että tilanne saattaa muuttua tämän selvityksen jälkeen ja ja pitää myös olla keinoja tehdä uudestaan päivityksiä näihin myös kaksoiskansalaisuustilanne itse asiassa voi muuttua ihmisen ei tarvitse olla syntymästään lähtien kaksoiskansalainen vaan hän voi valita sen vasta vaikkapa kolmekymmentäviisi vuotiaana tai viisikymmentä vuotiaana ja siinäkin tilanteessa täytyy olla sitten vähintään tämä turvallisuusselvityskeino

tunnista kuin henkilöt jotka ovat vain venäjän kansalaisia heidän lojaliteettivelvoitteensa kohdistuu vain ja ainoastaan venäjään edustaja biaudet heillä ei ole minkäänlaista lojaliteettivelvoitetta venäjän näkökulmasta vaikkapa toista

kysymyksen ministerille eikö tämä kaksoiskansalaisuuskysymys ole vielä laajempi kysymys viittasitte turvallisuusselvityksiin turvallisuustehtävissä olevien kaksoiskansalaisten osalta meillä kuitenkin täällä eduskunnassa valtioneuvoston jäsenenä voi olla kaksoiskansalainen jonka ministerinä ei tarvitse olla edes kansan valitsema niin kuin hyvin tiedätte ei siis kansanedustaja tulisiko näin ollen myös teidän mielestänne tehdä laaja turvallisuusselvitys tasavallan ministereille tai ainakin niille ministereille jotka eivät tule kansan valitsemina ja arvoisa ministeri sama

puhemies silloin kun perussuomalaiset istui vielä hallituksessa solmimme yhdessä muiden puolueiden kanssa tällaisen kahdeksankymmentäkohtaisen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman kysyisinkin ministeriltä mikä tämän ohjelman suhteen tilanne tällä hetkellä onko se haudattu vai aiotaanko nämä asiat nyt sieltä ohjelmasta saattaa käytäntöön suomellahan on tällä hetkellä pohjoismaiden löysin turvapaikkapolitiikka mitä tulee esimerkiksi perheenyhdistämiskäytänteisiin perussuomalaiset on pitkään peräänkuuluttanut sitä että perheenyhdistämisen kriteereitä

rouva puhemies turvapaikanhakijoiden kohtelusta ja turvapaikkapäätösten teosta keskustellaan edelleenkin vilkkaasti vähemmälle huomiolle mielestäni tässä keskustelussa on jäänyt tasa arvonäkökulma miehet saavat helpommin työlupia naiset ja lapset jäävät laittomiksi maassaolijoiksi ja ovat näin täysin miehestään riippuvaisia työnteon kieltäminen naisilta vie pohjan toiveelta saada valitusteitse lupa koko perheelle jäädä suomeen jossain vaiheessa migri myös ohjeisti että turvapaikanhakijataustaiset henkilöt saavat tehdä töitä niin kauan kuin he ovat suomessa mutta ilmeisesti tämä ohjeistus on nyt muuttunut tällaista tietoa tuolta kentältä tulee ja vielä yksi asia kaksituhattaviisisataa euroa kuukaudessa pitäisi ansaita jotta on kelpoinen olemaan suomalaisessa työelämässä pienissä kunnissa kantasuomalainenkaan ei tienaa kahtatuhattakuuttasataa euroa nettona kuukaudessa

poliisien määrä on myöskin minulla huolenaiheena tulen isosta maakunnasta pohjanmaalta ja siellä saattaa sitten varsinkin viikonlopun aikana jos on kaksi partiota liikkeellä puolesta tunnista tuntiin että päästään tapahtumapaikalle toinen ongelma on sitten sellainen joka tulee muuten pohjanmaan poliisin neuvottelukunnasta me haluaisimme kuorma autoihin vastaavanlaisen kääntymisäänen raskas liikenne aiheuttaa paljon onnettomuuksia ja siellä jää lapsia ja ja varsinkin

ja sitten vielä kolmas asia on tämä maahanmuuttajien palkan määrä haluaisin siihen arvoisa ministeri oletteko tietoinen siitä että suurin osa suomalaisista tienaa bruttona alle kaksituhatta euroa kuukaudessa silti me vaadimme muilta ihmisiltä jotka tulevat tänne

arvoisa puhemies päinvastoin kuin edustaja kari joka on huolissaan pikkutarkasta liikennevalvonnasta itse olen todella huolissani järjestäytyneestä rikollisuudesta huumausainerikollisuudesta ja siitä että nämä nuoret jotka huumausaineitten koukkuun sitten joutuvat eivät pääse ajoissa hoitoon silloin jolloin tuloksia vielä olisi se vaatii rahaa ja nyt menee raha vähän väärään paikkaan on hyvä että poliisit saavat lisää resursseja mutta se ei riitä johtajien tehtävä on määritellä yhteiskunnan pahimmat ongelmat ne eivät suinkaan ole pikkuinen ylinopeus enemmänkin pitäisi valvoa sitä missä kunnossa ihmiset yleensä ajavat autoa ja tämä viesti tulee nyt poliisilta itseltään ja valveutuneilta kansalaisilta että poliisit eivät enää jouda selvittämään omaisuusrikoksia siihen liittyy bulvaanien käyttö normaaleissa liiketoimissa joita pyörittää järjestäytynyt rikollisuus he eivät enää jouda ihmisten

nyt annetaan ministerille vastaus kaksi minuuttia ministeri mykkänen olkaa hyvä

arvoisa puhemies kaksikymmentäkaksi puheenvuoroa ei varmasti kaikkiin ehdi vastata ensinnäkin vielä tähän kaksoiskansalaisuuskysymykseen jonka useampi teistä nosti esiin toistan selvyyden vuoksi että maali on ne henkilöt joilla on vaaraksi oleva ulkomaansidonnaisuus joka voi olla muun muassa kaksoiskansalaisuus eivät ole sopivia sotilasvirkoihin rajalla eivätkä puolustusvoimissa se voidaan todeta turvallisuusselvityksellä tai sitten kiellolla jolla on erivapaus rajan osalta olemme todenneet että turvallisuusselvityksellä päästään eteenpäin ja sen signaalivaikutus suomen kansalaisiin joilla on myös toinen kansalaisuus on pienempi ja tämän takia valmistelemme sitä mutta ei missään nimessä kompromissata sitä turvallisuuspuolta tässä asiassa ministerin määritelmät tai pätevyysvaatimukset ja nimityskäytäntö tulevat suoraan perustuslaista ja ja en lähde puuttumaan nyt siihen siihen miten sen kanssa pitäisi toimia mutta varmasti ministereihin kohdistuu voimakas huomio jolla kyllä läpivalaistaan myös nämä asiat on aivan totta että poliisin pitkän aikavälin kehys ei riitä tämän maan turvallisena pitämiseen jos katsotaan pidemmälle tämä hallitus on nyt lopettanut poliisien määrän pienenemisen kiitos kommenteista siihen liittyen mutta kysymys joka varmasti ensi keväänä täällä on riippumatta siitä ketkä istuvat aitiossa ja ketkä tällä puolella on että miten seuraavat viisi vuotta turvataan kehys edes seitsemäntuhannenkahdensadan poliisimiehen tasolle johon nyt on myös poliisiammattikorkeakoulun koulutusmäärät laskettu sitä pitäisi kasvattaa siitä tietysti useilla sadoilla ylöspäin se on selvä mutta se on meidän kaikkien yhteinen haaste on myös niin että tarvitaan uudenlaista teknistä valvontaa tarvitaan ennaltaehkäisevää työtä tarvitaan sitä että kytketään vaikkapa täällä metron ja kauppakeskusten valvontakamerat poliisin johtokeskukseen ja näin poispäin tarvitaan nettipoliisityötä ja kysymys pitäisikö tälle puolelle kouluttaa myös muunlaisia rekrytointikanavia pitkin kuin pelkästään poliisiammattikorkeakoulun normaalipuolta pitkin tulorajat täällä muutama nosti esiin maahanmuuton osalta sanoisin ensinnäkin että nehän määritellään sosiaali ja terveysministeriön johdolla ja riippuvat siitä perheen koosta ja tilanteesta ja kun väitetään että suomi olisi tässä eri kastissa muihin pohjoismaihin nähden niin kyllä meillä nykylainsäädännön pohjalta joka pitkälti tämän hallituksen myötä myös vielä tarkistettiin on sinänsä edellytys että henkilö pystyy myös elättämään sen oman perheensä ja se on sinänsä minusta ihan kohtuullinen tässä kohtaa
jatketaan debattia

arvoisa puhemies minullakin oli asiaa näistä lähipoliiseista itse kasvoin kahdeksankymmentä luvun espoossa jossa lähipoliisi oli hyvinkin läsnä ja silloin ei ollut tätä tätä valtaisaa maahanmuuttoaaltoa joka muutama vuosi sitten tänne suomeen ulottui lähipoliisi voi todellakin läsnäolollaan vaikuttaa hyvin merkittävästi ihmisten turvallisuudentunteeseen toimia ennalta ehkäisevänä tekijänä myöskin siellä yhteisöissä paljon tulee tällä hetkellä yhteydenottoja etenkin ikääntyneiltä ihmisiltä mutta myöskin nuorten ja lasten vanhemmilta että mihin on lähipoliisi kadonnut lähipoliisilla on aidosti vaikuttavuutta siellä missä he liikkuvat he paitsi luovat siihen yhteisöön eräänlaista liimaa kiertävät myöskin kouluja ja valistavat eli tämä työ on äärimmäisen arvokasta nyt kysyisin ministeriltä miten varmistatte että tämä tärkeä ja vaikuttava lähipoliisin työ saadaan jälleen kunniaan ja näkymään siellä ihmisten piirissä
arvoisa rouva puhemies muutama päivä sitten silmiini sattui maikkarin uutinen jonka mukaan jos oikein muistan melkein neljäkymmentä prosenttia saksassa tehdyistä murhista on ulkomaalaistaustaisten tekemiä saksan asukkaista ei kuitenkaan lähellekään neljäkymmentä prosenttia ole tällaisia joten melkoinen yliedustus heillä on samanlaisia lukemia seksuaalirikoksista on ympäri eurooppaa no ruotsissa puolestaan paloi viime kesänä paitsi metsiä myös autoja joita näissä maahanmuuttajalähiöissä poltettiin enemmän kuin koskaan joka puolella läntistä eurooppaa on islamistisen terrorin uhka kohonnut ja näitä toisen polven maahanmuuttajien tekemiä terroritekoja on tällä vuosikymmenellä tapahtunut enenevässä määrin ja edelleen joka vuosi kasvavat suomessakin maahanmuuttoon liittyvät kustannukset jos eivät suorat niin epäsuorat kustannukset sen sijaan sitten sellaisissa maissa mitä kovasti paheksutaan niin kuin vaikka puolassa ja unkarissa tämäntapaista ongelmaa ei ole ollenkaan mistä arvelette arvoisa ministeri että tämä

vielä tuosta ennaltaehkäisevästä työstä täällä ovat jo useat edustajat siitä maininneet poliisi on erittäin arvokas oppilashuoltotyön mukana ja myöskin laillisuuskasvattajana kouluissa tämä koulupoliisijärjestelmä oli aivan mainio ja kannatettava järjestelmä mutta resursseja valitettavasti on siitä jouduttu siirtämään pois toivoisin että se palautuisi mutta sitten palaan vielä näihin kylmäasemiin tuossa en äsken huomannut ministeriltä vastausta tuleeko nyt nämä niin sanotut kylmäasemat miehitettyä uudelleen kun saatiin lisää resursseja ja toinen on sitten näihin pitkiin etäisyyksiin liittyvä minua on aina mietityttänyt kun pelastushelikopteriasia on on tuonut ratkaisua näihin näihin pitkiin etäisyyksiin onko missään vaiheessa harkittu että suomen lapissa olisi poliisihelikopteri käytössä niin että nämä etäisyydet lyhenisivät tai ainakin nopeutuisivat sitten helikopteritoiminnan

täytyy osoittaa ministerille kiitokset siitä että hän on tarmokkaasti hoitanut tehtäväänsä ja saanut merkittäviä parannuksia talousarvioon kehityshankkeisiin ja lainsäädäntöhankkeisiin muun muassa lisää poliisin virkoja erityisen kiinnostavaa oli kuulla ministerin avauspuheenvuorosta turvapaikkahakemusten uusintahakujen rajoittamisesta meillähän on tällä hetkellä tuhansia kai yli neljätuhatta uusintahakemusta ja jotkut kuulemma hakevat jo seitsemättä kertaa turvapaikkaa on selvää että jos tällainen ruljanssi pyörii niin siinä väärällä tavalla käytetään hyväksi meidän turvapaikkajärjestelmää ja väärällä tavalla nämä hakijat käyttävät hyväksi meidän hyväntahtoisuuttamme

rajoittaminen etenee edelleen tästä kaksoiskansalaisuusasiasta toteaisin että edustaja biaudet tämä ei ole ideologinen kysymys vaan tämä on hyvin pragmaattinen kysymys kuten edustaja torvisen puheenvuorosta kuulimme käytännön esimerkin esimerkiksi venäjän rikoslaki ei tunnista kaksoiskansalaisuutta venäjän rikoslain mukaan suomen valtion turvallisuuselimissä työskentelevä henkilö syyllistyy maanpetokseen ja näin ollen on siellä rangaistustoimenpiteiden

puhemies kysyisin ministerin kantaa harmaan talouden selvittelyyn ja ohjelmaan niistähän ei tässä budjetissa oikeastaan ole ole sanaakaan joten puhutaan sitten ehkä mieluummin jo seuraavan hallituksen toimenpiteistä kuten muistatte ne eivät ole olleet tämän hallituksen tärkeysjärjestyksessä kovin korkealla määrärahoja aluksi jopa supistettiin mutta sitten kovan paineen alla palautettiin ja sitten vähän pitkin hampain perustettiin harmaan talouden seurantaryhmä jonka vetovastuu tuli sisäministeriölle siinä ei ole sinänsä mitään pahaa mutta siinä siinä vaiheessa kun ja poliisiasia on menetetty jo paljon itse asiassa suurin osa niistä kahdestakymmenestäyhdestä toimenpiteestä joita esimerkiksi sdp on esittänyt harmaan talouden torjuntaan sijoittuu jo paljon ennen tätä vaihetta siksi kysyisin ministeriltä miten näette että tämä toiminta pitäisi tehokkaammin organisoida minkälaisia resursseja pitäisi antaa ja kuuluisiko se jonkun muun kuin sisäministeriön vetovastuulle

arvoisa rouva puhemies olisi erittäin tärkeää kuten monet kollegat ovat täällä todenneet liittyen poliisiresursseihin että nyt haasteellisille ja harvaan saataisiin resursseja lisää

esimerkiksi enontekiön kunnassa tällä hetkellä mielestäni siis perustuslaillinen takaus turvallisuudesta ei toteudu kun siellä ei ole poliisipartiota olemassa kahdeksantuhannen neliökilometrin kokoisella alueella ei ole yhtään poliisia meillä on lapissa useita kuntia joissa ei viikonloppuisin ole poliisia miten näiden alueiden tilannetta nyt pystytään parantamaan lisämäärärahalla sitten tähän kaksoiskansalaisuuskysymykseen ei ihminen syntyperälleen voi mitään ja on varmasti myös niin että ei ole syytä vaikkapa länsirajan tai pohjoisrajan partiointia vaikeuttaa sen takia että sattuisi olemaan kaksoiskansalainen joten arvostan kyllä ministerin linjaa tässä asiassa

rouva puhemies minäkin haluan yhtyä kiitoksiin siitä että poliisien määrää ollaan lisäämässä kentälle saadaan kymmeniä uusia virkoja joista erityisesti haja asutusalueiden virat kipeästi kaivattuja kuitenkin tiedetään tämä suomen turvallisuustilanne se on muuttunut talousarvioesityksen lisävirat eivät riitä ja olemme edelleen kaukana pohjoismaisesta tasosta kesällä sosiaali ja terveysministeriö lähetti lausuttavaksi luonnoksen hallituksen esityksestä uudeksi asiakas asiakas ja potilaslaiksi luonnoksessa esitetään ensihoitajille sellaisia voimankäyttöoikeuksia jotka ovat aiemmin kuuluneet vain poliisille ensihoitajat olisivat kuitenkin edelleen jäämässä ilman ilman sellaista lainsuojaa mikä esimerkiksi poliisilla on kysynkin ministeriltä onko tässä kyse sisäministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön yhteisestä projektista jolla helpotetaan poliisin kenttätyötä tekemällä ensihoitajista eräänlaisia varttipoliiseja

arvoisa puhemies tämä ensihoitajien oikeusturva oli minunkin ensimmäisessä kysymyksessäni ja ymmärrän että kahdessa minuutissa ei puheenvuoron kysymyksiin keretä vastaamaan mutta toivottavasti tulee pelastustoimen alalle vastauksia minimit harvinaisen usein käytännössä muuttuneet normaaliksi pelastustoimen ohjeistuksen mukaan hyvin moni kunta kunta toimii sillä minimivahvuudella mikä on esimerkiksi savusukellusohjeessa määritelty kemikaalisukellusohje olisi tietenkin parempi ja niin edespäin pitäisikö pelastustoimelle nyt tässä muutoksessa määritellä kuitenkin minimi millä nostettaisiin tätä kokonaismäärää ja toistan kysymykseni siitä koulutusuudistuksesta sen jonka ytimenä on amk tasoinen koulutus

arvoisa rouva puhemies jäin miettimään asiaa mistä nyt ei tässä ole vielä pahemmin puhuttu hätäkeskuksen tilannetta itse pääsin kesällä kuuntelemaan hätäkeskuksen puheluita liittyen tiettyyn tiettyyn rikosasiaan ja tunnistamaan sieltä soittajaa kun kuulin niitä puheluita siitä mitä oli tapahtunut niin jäin miettimään sitä henkilömäärää millä he tekevät töitä ja sitä minkälaisessa ahdingossa ne työntekijät ovat siellä muistikuva että heillä oli tarve ja työntekijämäärä siellä hätäkeskuksessa on huomattavasti alle sen tällä hetkellä

jäin miettimään sitä kuinka he jaksavat tehdä sitä työtä alimiehityksellä kun he joutuvat myös oikeassa hätätilanteessa antamaan ensitietoa ensiohjetta ja ensiapua ja neuvomaan hädässä olevia ihmisiä on todella raskasta ja kovaa työtä olla ensimmäisenä siinä antamassa se ensimmäinen apu paikan

arvoisa puhemies minäkin liityn kiittelijöihin tästä poliisien lisämäärärahasta aika oleellisesti poliisien näkyvyys vaikuttaa kansalaisten turvallisuudentunteeseen ja mitä enempi poliisit näkyvät sitä oleellisemmin myös tämmöinen yhteiskuntarauha säilyy minäkin jäin kuuntelemaan sitä vastausta liittyen näihin kylmäasemiin siihen miten ihan oikeasti tämä lisämääräraha ja lisääntyminen saadaan näkymään myös siellä harvaan asutuilla alueilla ja miten ne kylmilleen jääneet poliisitalot ihan oikeasti saavat sitä miehitystä

arvoisa puhemies viranomaistyö ja tiedonvaihto on olennaista kun halutaan ennaltaehkäistä esimerkiksi syrjäytymistä tai itse rikoksia samoin yhteistyö eri hallinnonalojen välillä on tärkeätä joskus kuitenkin kulkeutuu meidän kansanedustajienkin tietoon tapauksia että sosiaaliviranomaisilla tai terveysviranomaisilla olisi jo semmoista tarpeellista tietoa minkä kuuluisi olla poliisilla mutta tieto ei vain kulje mistähän tämä johtuu onko se vain sitä ettei uskalleta kertoa vai vai onko siinä sitten muu luottamuspula kysymyksessä pidän äärimmäisen tärkeänä että tieto kulkisi

arvoisa puhemies kun käydään nyt tätä keskustelua poliisien määrästä on hyvä pohtia myös tarvitaan siihen on on kaksi tärkeintä asiaa ensimmäinen on ennaltaehkäisy eli se että rikoksia ei tehdä ja että yleinen turvallisuudentunne on suuri no sitten on tämä toinen mikä liittyy siihen että joka tapauksessa kun rikoksia tehdään niin miten ne selvitetään ja tässähän niitä muutoksia on tapahtunut jos me katsomme näitä selvittämisprosentteja niin mehän olemme tulossa siihen että noin puolet rikoksista jää selvittämättä puolet rikoksista jää selvittämättä kun otetaan rikoslakirikoksista lukuja ja otetaan siitä liikennerikokset pois ja tämä on aika pysäyttävää jopa nämä perinteisesti korkean selvittämisprosentin rikokset mitkä ovat liittyneet vaikkapa henkeen ja terveyteen ja mitkä on sataprosenttisesti selvitetty nyt tulevaisuudessa enää yhdeksänkymmentä prosenttisesti selvitetään tämä kertoo sen minkä takia poliisien määrää pitää pystyä nostamaan lähelle pohjoismaista tasoa ja tässä toivottavasti löytyy nyt semmoista yhteistä tahtoa

arvoisa rouva puhemies olisin kysynyt ministeriltä tästä irakin passidelegaatiosta saan saan siitä edelleen paljon kysymyksiä kuten koko perussuomalaisten ryhmä ja erityisesti hämmästystä aiheuttaa se että meillä on ollut aikaisemmin kielteisen palautusten esteenä että henkilöillä ei ole ollut passia olisin nyt kysynyt voisiko tämä sama delegaatio tuoda passit passit myös näille henkilöille myös julkisuudessa kannanottoja että suomen viranomaiset eivät osallistu tähän mutta kai meillä nyt joku sananvalta on siihen keitä tänne tulee mitäkin toimia tekemään toinen kysymykseni koskee sitä että meillä oli perustuslakivaliokunnassa käsittelyssä laillisuusvalvojien kannanotto ja ja vuosikertomus ja esitutkinnan laadusta on tullut paljon kanteluita että ei välttämättä tule tutkinnan aloittamisesta kunnollisia päätöksiä onko tämä saavuttanut

arvoisa puhemies edustaja joona räsänen piti minun mielestäni hyvän puheenvuoron juuri siitä mihin pitäisi kiinnittää huomiota mihin poliisin resurssit äsken puheenvuorossani totesin ihmiset ja poliisit itse ovat jo osittain turhautuneita siitä että kun tulee omaisuusrikoksia niin niitä ei oteta edes tutkittavaksi kun ei ole resursseja mutta jossakin muualla poliisilla kuitenkin on aikaa olla ja raskin tämän ihan suoraan eduskunnan täysistunnossa sanoa että ministerin pitäisi kiinnittää huomiota tähän että mitä siellä poliisin sisällä tapahtuu ei sitä voi pelkästään poliisihallituksen määrättäväksi antaa koska siellä näkyy olevan omat arvot

puhemies kuten todettua tämä moniulotteinen turvallisuusympäristömme muuttuu monella tavalla ja ja on pakko todeta että koko ajan entistä entistä haastavammaksi ministeri viittasi tässä omassa äskeisessä puheenvuorossaan tuleviin tuleviin vaaleihin olette hoitanut tätä ministerin tehtävää ansiokkaasti ja kun tiedetään että sisäisen turvallisuuden työ on hyvin pitkäjänteistä rohkenen kysyä tässä vaiheessa kun ajatellaan nyt tulevia vaaleja ja tulevaa hallitustyötä mitkä olisivat teidän

arvoisa rouva puhemies eduskunnan hallintovaliokunta on parlamentaarisessa yksimielisyydessä esittänyt huolensa ja poliisimäärästä ja vaikuttavuudesta niin kuin edustaja eestilä hienosti tässä toi esiin vaikuttavuutta poliisityön vaikuttavuutta tuloksellisuutta sitä näkökulmaa on tuotu esiin että jollain parlamentaarisella tavalla meidän pitäisi pystyä varmistamaan sellainen silta yli vaalikausien etteivät poliisien määrärahat olisi joka eduskunnassa se meidän kaikkien yhteinen huoli vaan että me voisimme yhdessä ratkaista jonkunlaisen tulevaisuuskuvan poliisille valitettavasti joudun olemaan vähän negatiivisella tuulella sanoessani sen että ihan kaikki kehut tälle hallitukselle nyt osu ihan oikeaan kohtaan täällä jo aikaisemmin tuli esiin että meillä on sataviisikymmentäyhdeksän poliisia vähemmän kuin silloin kun tämä hallitus aloitti siihen on omat syynsä alkoholilaki vei meiltä poliiseja satakolmekymmentä htvtä alkoholilain tuomiin ongelmiin ja näin ollen käytännön tasomäärässä vaikuttavuuden näkökulmasta on miinusta lähes kolmesataa arvoisa ministeri pitäisikö tehdä parlamentaarisesti jotain

arvoisa puhemies hallituksen päättämättömyys syksyllä kaksituhattaviisitoista maahanmuuttokriisin hoidossa aiheutti miljardiluokan lisälaskun tätä laskun todellista loppusummaahan meistä kukaan ei varmasti tiedä mutta varovaisestikin arvioituna se on ollut satoja miljoonia euroja joka vuosi ja tämä kaikki näkyy edelleen valtion budjetissa muun muassa vastaanottokeskusten menoina samoin samoin muillakin momenteilla tilanne on rauhoittunut toki kolmessa vuodessa jonkin verran mutta julkisuudessa olleiden tietojen mukaan sisäministeriössä varaudutaan peräti sadantuhannen turvapaikanhakijan tuloon suomeen määrä on todella huikea verrattuna ennätysvuoden kaksituhattaviisitoista yli kolmeenkymmeneenkahteentuhanteen turvapaikanhakijaan tämän sisäministeriön kauhuskenaarion toteuttaminen kriisiyttäisi suomen talouden monenlaisista kerrannaisvaikutuksista puhumattakaan sisäministeri mykkänen pelkän kriisin jälkihoidon sijaan johon edeltäjänne ministeri orpo valitettavasti vuonna kaksituhattaviisitoista tyytyi teidän tulee kiireesti ohjeistaa virkamiehiänne ryhtymään ennaltaehkäiseviin toimiin oletteko siihen
arvoisa rouva puhemies en ota siihen kantaa pitääkö poliitikoille ja ja kansan valitsemille henkilöille tehdä

mutta on totta että lojaalisuus on toki paljon laajempikin asia kuin pelkästään kansalaisuuskysymys mutta mutta niin kuin edustaja kopra hyvin toi esille sen ongelman ennen muuta venäjän suhteen niin se on se on sellainen jota täytyy vakavasti pohtia ja täytyy miettiä esimerkiksi vastavuoroisuusperiaatetta että voisiko se olla se se ratkaisu tässä meillä on pitkä itäraja eulla mutta ennen muuta myös suomella kun eu on nyt tekemässä kymmenentuhannen hengen rajavalvontajoukkoja joissa pääpainona näytti ainakin junckerin puheissa olevan välimeri niin kysyisin teiltä arvoisa sisäministeri tekeehän suomi kaikkensa sen eteen että näistä joukoista ja niiden varusteista osa varataan myös maarajavalvontaan

vähän aikaisempaan asiaan mistä täällä puhuttiin elikkä huumausaineisiin ihmettelen suuresti että rikostorjunnan puolella ei ole minkäänlaista tavoitetta ensi vuodelle laitettu huumausainerikosten selvittämiseen tai paljastamiseen huumerikosten määrä on joka tapauksessa kasvamassa addiktien määrä on kasvanut ja he ovat nuorentuneet jo jopa yksitoista vuotiaat käyttävät suonensisäisiä aineita sen lisäksi ovat muuntohuumeet joita me emme valitettavasti kunnolla tunne

arvoisa rouva puhemies muutama sana pelastustoimesta kun nyt valitettavasti tehtiin päätös että täältä pääkaupunkiseudulta pelastuskoulutus siirretään sinne kuopioon niin haluan varmistaa että onhan nyt kehitteillä se että ensihoitokoulutus säilyy sillä korkealla tasolla millä se täällä on työssäoppiminen säilyy samalla tasolla erityisolosuhteisiin perehdyttäminen säilyy samalla tasolla edustaja jalonen jo kysyi tästä pelastusalan koulutusuudistuksesta onko tämä ammattikorkeakoulu uudistus millä tasolla ja onko tarkoitus muiden turvallisuusviranomaisten kanssa yhdistellä moduuleja

yhdenmukaisuus on valttia pelastusalalla muun muassa toimintamallien kaluston ja toiminnan suhteen mikä tulee olemaan jatkossa ministeriön rooli tässä ohjaajana jotta saadaan yhdenmukaiset toimintamallit yhdenmukainen vahva ammattitaitoinen toiminta koko suomeen
tässä on vielä kaksi debattipuheenvuoroa ja sitten ministerille vastaus

arvoisa puhemies edustaja kari muistutti kyllä ihan oikeasta asiasta kun muutenkin poliisien määrä on liian alhainen niin samaan aikaan tätä ongelmaa on vielä lisätty sillä että hallitus teki tämän alkoholiuudistuksen ja esimerkiksi taksiuudistus ja kaikki tämä lisäävät kyllä tarvetta poliisien voimavaroille se on varmasti aivan selvää puhemies pyysin tämän puheenvuoron vielä korostaakseni sitä lähiöasiaa ja nimenomaan siinä mielessä että lähiöt ovat kuitenkin viiden miljoonan ihmisen koti ja ja jokaisella näistä ihmisistä on oikeus hyvään miellyttävään ympäristöön ja olla ylpeä omasta asuin alueestaan haluaisinkin puhua tästä asiasta nimenomaan myönteisessä lähiöhengessä kehitetään myönteistä lähiöhenkeä siihen liittyvät nimenomaan nämä lähiöreinikaiset juuri siitä näkökulmasta että he ovat tuttuja ja turvallisia ja tarvittaessa vähän jöötäkin pitävät jos siltä tuntuu

puhemies kiitoksia sekä runsaista että asiallisista relevanteista osuvista huomioista kaikin päin tässä edustaja korhonen kysyi mitkä ovat terveiset seuraavaa kautta ajatellen se on tietysti isompi tehtävä mutta kyllä minä nostaisin ensimmäiseksi jos aidosti puhutaan sen mihin moni teistäkin puuttui että meidän täytyy tässä turvapaikkaperusteisessa maahanmuutossa pystyä siirtymään hallittuun järjestelmään jossa me maksimoimme sinänsä aidosti vainoa pakenevien auttamisen ja pystyä minimoimaan hallitsematon väärinkäytöksiä ja salakuljetusta lietsova järjelmä jollainen valitettavasti tämä nykyinen rajan yli tapahtuva monessa lieveilmiössään on tähän liittyen edustaja ruoho tässä kysyikin miten eu toimii no tällä hetkellä kun me täällä keskustelemme salzburgissa pääministeri sipilä ja muut päämiehet keskustelevat samasta asiasta kesäkuun lopussa onneksi saatiin yllättävän selkeä linjaus jossa ensimmäistä kertaa eurooppa neuvosto linjasi että siirrytään hakuun joka tapahtuu euroopan ulkopuolella olevissa maihinnousukeskuksissa ja euroopassa jo olevien tai sinne päätyvien osalta kontrolloiduissa eurooppalaisissa keskuksissa sen sijaan että ihmiset itse hakeutuvat eri maihin ja syntyy erilaisia eroja maiden välillä ja niin mutta helpommin sanottu kuin tehty nyt on aivan keskeistä että tämän talven aikana eurooppa pystyy sen tekemään yhdessä muuten tämä kaatuu kansallisvaltiokohtaiseksi mikä suomen tapaiselle maalle erityisesti itään päin katsoen on ehdottomasti huonompi ratkaisu jos yksin olemme sen edessä mutta voi olla niin että hallitusneuvotteluiden vaiheessa meidän täytyy kansallisesti myös katsoa ihan uusin silmin tätä rajan yli tapahtuvaa turvapaikanhakua ja siirtyä enemmän siihen että

sitten pakolaiskiintiön kautta tästä olen myös puhunut kun kun täällä edustaja halmeenpää viittasi allekirjoittaneen puheisiin niin koskaan en en ole puhunut että suomi kymmenkertaistaisi kiintiöpakolaisensa vaan eu jossa siis ranska ja saksa eivät tällä hetkellä ota juuri mitään ja aina olen sitonut sen kiintiöpakolaisuuden kasvattamisen siihen että meillä päästään tästä rajan yli tapahtuvasta eroon ja kuten siinä edustaja halmeenpää siteerasi kirjoittamaamme hallituksen budjettiriihipöytäkirjaa niin aivan oikein siinäkin sidoimme sen siihen että jos eu pystyy toimeenpanemaan rajan ylittävän haun siirtymisen pakolaisleireiltä tapahtuvaan kiintiöpakolaisuuteen niin silloin me myös suomena olemme valmiita tarkastelemaan sitä pakolaiskiintiön määrää

liittyy myös palautuksiin eli kyllähän meidän budjettivälys on sellainen että helposti sata miljoonaa euroa ensi vuonnakin olisi vähemmän menoja maahanmuuttoon ja enemmän käytettäväksi sitten vaikkapa poliisin rajan menoihin jos meillä pystyttäisiin siirtymään siihen että otetaan nimenomaan ne vainoa pakenevat jo alusta lähtien meillä on henkilöitä uusintahakemuskierteessä valituskierteessä en syyllistä hakijoita heillä on varmasti perusteltu oma syynsä

tämä järjestelmä olisi toisenlainen niin se olisi myös keino siihen kestävään poliisin kehyksen nostamiseen kestävään rajojen suojelemiseen ja niin edelleen siihen meitä kaikkia kannustan kiinnittämään huomiota edustajat viitanen guzenina parviainen kiitos lämpimistä huomioista korttelipoliisi lähipoliisitoimintaan kävin varissuolla turussa jossa lähipoliisi jauhiainen erityisen esimerkillisenä tapauksena käyttää suuren osan päivästään tuhanteenkahteensataan oppilaan koulussa jossa muuten vieraskielisten osuus on jo kuusikymmentä prosenttia ja toimii yhteisöjen kanssa ja on vaikuttanut merkittävästi siihen tilanteeseen että se on pysynyt varsin rauhallisena pansiosta on kuulemma paljon enemmän keikkoja kuin kuin varissuolta vaikka vaikka tilanne on muuttunut tähän suuntaan

myös sosiaali ja terveyssektorilla on erittäin tärkeää että tämä tiedonvaihto sitten myös pykälien tasolla olisi nykyistä mahdollisempaa suhteessa lastensuojeluun suhteessa sosiaalityöhön ja terveydenhuoltoon ja kouluihin tällä hetkellä turhan usein opettaja ei oikein tiedä voiko kertoa poliisille jos oppilasryhmä oireilee ja ja meidän pitää kääntää tämä turvallisuus tässä kyllä ykköseksi

minusta aika suoraviivaisesti kolmen viiva viiden vuoden liiketoimintakielto jos jää kiinni ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä tätä hallitus nyt valmistelee mahdollisuuksien puitteissa tämän lisäksi täällä moni edustaja nosti esiin harva alueiden kysymykset todella valmistellaan kymmenien virkojen lisäyksiä niin lapissa kuin monella muulla alueella aivan varmasti samalla kaikkia ongelmia ei tulla ratkaisemaan niin että ei voida yliodotuksia nostattaa mutta jokaisen suomen kunnan alueella pitää pystyä vasteajat pitämään kohtuullisina siellä missä tällä hetkellä tuntuu että ne ovat erityisen korkeita ne tulevat ensi vuonna laskemaan

nosti frontexin joka on myös iso asia jos se lähtee toteutumaan näin isona kymmenentuhannen henkilön ja rahassa mitattuna kuuden miljardin euron joukkona seuraavassa eu kehyksessä on erittäin tärkeää että silloin se palvelee suomen itärajaa ja toimii delegoitujen lähetettyjen virkojen pohjalta jotka ensisijaisesti esimerkiksi ulkorajavartiossa toimivat kunkin kansallisen rajavartioston palveluksessa ja silloin kun on tarvetta painopistesuuntiin niin eu yhdessä puolustautuu uhkia vastaan

arvoisa puhemies kiitos oppositiolle ison ja tärkeän keskustelunaiheen avaamisesta uskon että voimme aika laajasti täällä salissa yhtyä siihen näkemykseen että yksi suomen tulevaisuuden ratkaisevimpia kysymyksiä on miten huolehdimme ikääntyvästä sukupolvesta ja yhtäaikaisesti vastaamme siitä että lapset nuoret ja työikäiset saavat ne palvelut joita olemme hyvinvointiyhteiskuntaan mieltäneet ja tottuneet vaalimaan puhun siis myös siitä miten saamme varat riittämään huoltosuhteen heikentyessä käsitykseni mukaan ja saamani palautteen mukaan vanhuspalvelulaki jonka edellinen hallitus hyväksyi on hyvä pohja niiden palveluiden toteuttamiselle joihin kysyjäkin viittaa kokonaan toinen asia tietysti on näiden palveluiden käytännön toteutuminen ja lain hengen ja kirjaimen toteutuminen käytännön tasolla mutta tältäkin osin tilanne on parantunut koska

painiketta ja nousemalla seisomaan edustaja taavitsainen olkaa hyvä
arvoisa puhemies vanhusten kotona asumisen tukeminen on hyvä asia on kuitenkin väärin että liian huonokuntoiset vanhukset joutuvat odottamaan vapautuvaa hoitopaikkaa joko kotona jossa he eivät pärjää tai sairaalan osastolla helpotusta tähän vanhusten jonottamiseen ei tuo edes teidän sote koska uudistukseenne on leivottu yhdeksänsadankolmenkymmenenkuuden miljoonan euron säästöpotentiaali vanhustenhoitoon ja laskelmissanne arvioidaan että tehostetun palveluasumisen kustannukset pienenevät sadoilla miljoonilla tämä on täydellinen umpikuja arvoisa ministeri saarikko mitä te aiotte tehdä sille että meillä on kotihoidossa paljon aivan liian huonokuntoisia vanhuksia jotka eivät pääse tehostettuun palveluasumiseen kun on tehty poliittinen arvovalinta lyhytnäköisten säästöjen saamiseksi

arvoisa puhemies olen ollut siinä ymmärryksessä että koko eduskunnan pitkäaikainen yhteinen arvovalinta on ollut painottaa kotiin tuotavien palveluiden merkitystä siitä hengestä lähtee myös koko vanhuspalvelulaki ehkä enemmänkin kysymys on siitä että me itse kukin mielellämme asetamme laitosmuotoisen hoidon ja kotihoidon toisilleen vastakkaisiksi keskustelua pitäisi laventaa mitkä ovat ne muut asumismuodot jotka asettuvat tähän väliin kuten ikäihmisten perhehoito jolle tämä hallitus kohdensi nimenomaan lisärahoitusta mitkä ovat ne uuden teknologian mahdollistamat tuet siihen vaativaan kotihoidon henkilöstön työhön kautta vapautetaan voimavaroja oikeanlaiseen tekemiseen samanaikaisesti tämä kaikki varmasti palaa käytännön työn tasolla myös johtamisen kysymyksiin on aivan selvää että tällä väestön ikääntymisen rakenteella on löydettävä uusia tapoja hoitaa jotta voimme myös säilyttää ikäihmisten turvallisuudentunteen kotona tämän huolen jaan

puhemies asia on erittäin vakava ja kyllä eduskunta on pitkään antanut tahdonilmaisunsa olipa hallitus sitten mikä hyvänsä tässä ajassa kaikella on niin kova hinta mutta vähillä asioilla on mitään arvoa uskon että yksi ikäihmisten palveluihin liittyvä asia on se että moni kokee olonsa turvattomaksi kun ikääntyy saako hoitoa tuleeko hoidetuksi kohdellaanko ihmisarvon mukaisesti nämä ovat niitä päivän kysymyksiä joihin myös eduskunnassa pitää olla valmiutta sanoa että kyllä kyllä täällä huolehditaan siltä osin ministeri uskon että parantamisen varaa vielä on siksi kysynkin teiltä oletteko te aikonut ryhtyä vielä tämän loppukauden aikana toimiin jotka yhdistäisivät eduskuntaa ja kertoisivat ihmisille että me otamme vakavasti sen hädän joka monella on sen johdosta että meistä jokainen aikanaan vanhentuu ja tarvitsee apua

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan näkemys ja ja kädenojennus yhteistyöstä on minusta arvokas ja ja siihen on syytä tarttua tarkoitan tällä ennen kaikkea sitä että saamieni yhteydenottojen perusteella voisi maalata aika mustankin kuvan ikäihmisten hoidon tilasta niin laitosmuotoisessa palveluasumistyyppisessä kuin kotihoidossa onneksi se ei tietenkään ole koko totuus ja käsitykseni mukaan valtaosa henkilöstöstä tekee parhaansa enemmän mietin tätä ikääntyvän suomen todellisuutta huomaan vastaavani kysymykseen että linja jota hallituskin tukee ikääntyvän suomen asia on yhteinen asia me emme voi ajatella että suomalaiset lähihoitajat vähillä resursseilla ratkaisevat ikääntymisen tilanteen vaan tämä vaatii aivan uudenlaista otetta asumisratkaisuissa vaikkapa yhteisömuodoissa naapureilta vapaaehtoistyöjärjestöiltä ja kyllä se vaatii myös rahoitusta mutta totean että koko ikääntymisen kysymys ei ole vain hoivan kysymys vaan laajempi turvallisuuden ja välittämisen ja yksinäisyyden torjumisen

rouva puhemies on aivan totta että viime hallituskaudella sosiaalidemokraattien johdolla hyväksyttiin vanhuspalvelulaki joka sai erittäin suurta arvostusta sekä kansalta että myös täältä koko eduskunnalta mutta nyt tämän hallituskauden aikana on ollut todella valitettavaa se että että olette systemaattisesti ensinnäkin heikentäneet vanhusten palveluita hoitavaa on vähennetty laatusuosituksia on heikennetty asiakasmaksuja on korotettu jopa kolmekymmentä prosenttia ja olette myös vähentäneet valtionosuutta vanhusten palveluista minkä seurauksena kunnissa on vähennetty sekä kotihoitoa että myös

myös ikäihmisten arjessa ja pelkotilassa kysynkin teiltä arvoisa ministeri kun ikäihmiset pelkäävät tulevaisuutta ja ahdistuvat nykytilanteesta mitä te aiotte tehdä jotta voimme jälleen luottaa tulevaisuuteen ja voimme vanheta turvallisesti

arvoisa puhemies edustaja kiljunen te olette toiminut pitkään ja ansiokkaasti omaishoitajien äänenä ja puheenjohtajana asiasta vastaavassa liitossa siksi kummastelen kysymystänne kun tiedostatte varsin hyvin että esimerkiksi omaishoitoon tämä hallitus on kohdentanut ennätysmäärän lisärahoitusta nimenomaan omaishoidon tuen nimissä ja omaishoitajien jaksamisen parantamiseksi pidän tätä senkin vuoksi tärkeänä että me laajennamme kuvaa siitä millä tavoin tuemme vanhuutta se on muutakin kuin laitoksia tai lähihoitajien tukea tai sairaanhoidon tukea koteihin se on myös uudenlaisia ratkaisuja mielelläni tartun ajatukseen että pohtisimme niitä yli puoluerajojen koska on selvää että rahoitusta joita näihin palveluihin tullaan käyttämään sotesta riippumatta ja sen aikana tullaan kasvattamaan koska ikäihmisten määrä kasvaa merkittävästi lisäksi totean edustaja kiljunen että käsitykseni mukaan väittämänne näistä valtavista säästöistä ja ja leikkauksista vanhuspalveluista ja niiden mitoituksista eivät pidä paikkaansa

puhemies poliitikotkin olemme yksisilmäisesti hokeneet että koti on aina ihmisen paras paikka koti ei aina ole vanhukselle paras paikka asua muistisairasta ei voi jättää yksin asumaan vaikka hän ei lähtisikään kotoaan yksin ulkomaailmaan on edesvastuutonta että väitämme pitävämme huolta iäkkäästä viemällä lämpimän ruoan pöydälle tai huolehtimalla siitä että jääkaapissa on ruoka jos ei muista syödä tai jos ei osaa jääkaapista hakea iltapalaa tämä on näennäishoivaa näin se on vanhusten sijaan alan työntekijät ovat esittäneet hätähuutojaan vanhustyön tilasta moni on muun muassa tehy puhunut haamutyöntekijöistä jotka ovat työvuorolistoissa mutta eivät vahvuudessa työvuoroissa näillä haamuhoitajilla peitellään henkilöstöpulaa tämä nousi esille muun muassa tänä kesänä oletteko ministeri puuttunut tähän asiaan

arvoisa puhemies kyllä suomalaisten ikääntyvien ihmisten hoito ja hoiva ovat hyvien ammattilaisten käsissä mutta moni hoitajista on suuren ja liiankin suuren työkuorman alla olen tietoinen esittämästänne huolesta enkä voi hyväksyä sitä jos kunnissa tai yksittäisillä työpaikoilla näin menetellään mutta mitä tulee käytännössä siis henkilöstön riittävyyteen niin nostan esille kaksi asiaa ensimmäinen on alan houkuttelevuus kannan hiukan huolta siitä että julkinen keskustelu johon me kaikki osallistumme ja jossa annamme kuvaa hyvin mustaksi maalatusta ja raskaasta hoivatyön alasta jossa paljon huonoista uutisista on toki totta on omiaan nuorten ihmisten silmissä näyttämään siltä että tuossa on ala joka ei erityisesti työvoiman ja työpaikan näkökulmasta houkuttele me tarvitsemme paljon lisää hoitavia ihmisiä meidän sote ammattilaisiksi ikäihmisten hyväksi

rouva puhemies suomalaisen hoitajan kädet lämpimät hellät ja viipyvät me tarvitsemme hoitajia lisää perussuomalaisten linja ei ole muuttunut siinä eikä tule muuttumaan me olemme tehneet myös lakialoitteen että tarvitsemme hoitajamitoituksen kirjattuna lakiin suositus ei riitä se on vain ohjausta suositukset eivät yllä lain tasolle ja lailla on maata rakennettava

joka tulee television tai kännykän välityksellä se ei mene niin tarvitaan lämpimiä käsiä

arvoisa puhemies uskon edustaja juvonen että meillä ei ole ikäihmisten hoidon ja hoivan periaatteista miltään osin erityisiä näkemyseroja mutta silti rohkenen todeta puheenvuoroonne liittyen että suhtautumiseni ja hallituksen linja suhteessa vaikkapa digitalisaation ja teknologian hyödyntämiseen ikäihmisten hoidossa ja hoivassa on peruslähtökohdiltaan myönteinen siksi että myös käyttäjäkokemukset sellaisista palveluista ovat pääosin hyvin myönteisiä toivon ettemme yhdessä maalaisi sellaista maisemaa jossa ikään kuin olisimme korvaamassa hoitohenkilöstöä teknologialla kysymys on siitä miten se kaikki voisi olla henkilöstön apuna toinen osa alue johon aiemmassa vastauksessani viittasin on ikään kuin alan houkuttelevuus se miten saamme työvoimaa tältä osin katseeni kääntyy myös opetus ja kulttuuriministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön yhteistyöprojektiin isoon hankkeeseen jolla selvitämme sitä mitkä ensinnäkin ovat tulevaisuuden ammatit ja tarpeet sosiaali ja terveyspalveluissa ja mikä on ammattilaisten välinen työnjako arvoisa puhemies alleviivaan vielä sitä että vain sote ammattilaiset eivät ratkaise suomen ikääntymisen haastetta

puhemies pidän erittäin asiattomana sellaista toivetta että eduskunnassa ei keskusteltaisi vanhustenhoidon puutteista tai että sitä pidettäisiin alan mustamaalauksena jos tuodaan esille vakavia puutteita joita vallitsee esimerkiksi vanhusten kotihoidossa tai sitten toisaalta laitoshoidossa

yli yhdeksänkymmentä prosenttia on esimerkiksi harkinnut alan vaihtoa tai on ollut huolissaan siitä että ei pysty työllään turvaamaan näiden kotona asuvien vanhusten turvallisuutta minusta nämä ovat erittäin tarpeellisia selvityksiä ja itse olen ollut kuntapäättäjänä ja

arvoisa puhemies puran puheenvuoronne loppuosasta valtuutettujen kuten lapsiasia ja

näistä vastaa nykyään oikeusministeriö mutta mitä tulee kysymyksenne muihin osioihin ensinnäkin haluan pahoitella jos koitte puheenvuoroni vähättelyksi tälle keskustelulle koin itse avaavani päinvastoin yhteistyön yhteistyön käden eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajalle vastaukseksi minulle sopisi erinomaisesti että kävisimme paljon enemmän keskustelua esimerkiksi siitä mitä mahtuisi ajatteluun yksinäisen kotona olon ja laitosmuotoisen asumisen välille varsinkin kun olemme yhdessä sopineet jälkimmäisen vähentämisen tavoitteesta

me kaikki olemme tarkoittaneet

arvoisa puhemies laitospaikkoja vanhustenhuollossa on todella vähennetty eikä kotihoitoon ole valitettavasti satsattu siinä samassa suhteessa ja se on erittäin valitettavaa kodeissa asuu entistä huonokuntoisempia vanhuksia ja hoitajat tekevät erittäin arvokasta työtä siellä todella todella tiukoissa työoloissa näitä entisaikojen niin sanottuja vanhainkoteja on myöskin lakkautettu ja näitä paikkoja on muutettu tehostetun palveluasumisen yksiköiksi mikä tarkoittaa sitä että asiakkaat maksavat näistä palveluista entistä enemmän ja näille paikoille on myös vaikeampi päästä

hoitohenkilöstön työn houkuttelevuudesta ihmiset eivät ehkä enää koe sitä houkuttelevana mutta samaan aikaan täällä on tämän hallituksen toimesta tehty leikkauksia esimerkiksi hoitajien palkkoihin kiky sopimuksen muodossa kun lomarahoja leikattiin miten näette että tämä lisää alan houkuttelevuutta
arvoisa puhemies hallitus ei suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä tee ratkaisuja kenenkään palkoista kokonaan eri asia on se että arvopohjaisesti me voimme kukin ajatella ja arvottaa minkälaista työtä pidämme tärkeänä kiky sopimus oli työmarkkinajärjestöjen välinen ratkaisu mitä tulee muutoin alan houkuttelevuuteen ja ja henkilöstön säilymiseen ajattelen samoin kuin edustaja pekonen että että hoitohenkilöstön työn arvostus on se jota meidän tarvitsee pitää esillä yksi osa tätä ovat myös mainitsemanne maksut vanhuspalveluissa olemme yrittäneet ikään kuin selvittää mitä suomessa ikäihminen joutuu palveluista maksamaan vaikkapa palveluasumisessa tai tehostetussa palveluasumisessa viidakko on hyvin kirjava eikä nykyisellään ole selkeitä käytäntöjä siksi tänne eduskuntaan tuodaan tänä syksynä asiakasmaksulaki joka ensimmäistä kertaa selkeästi lain tasolla tulee määrittelemään ikäihmisten palvelumaksut ja se lisää yhdenvertaisuutta nimenomaan asumispalveluiden ja hoivan suhteen

vanhusten palveluasumisyksiköt tulee suunnitella ja resursoida niin että jokainen vanhus tuntee turvaa saa tarvitsemansa hoidon ja häntä kohdellaan inhimillisesti arvoisa ministeri ikäihmisten määrä on jatkuvassa kasvussa ja vanhustyö on kriisiytymässä myöskään sote uudistuksessa ei löydy uskottavaa ratkaisua vanhushoidon parantamiseksi onko hallituksella plan

arvoisa puhemies ensinnäkin tätä kaikkea ikäihmisten hoitoa ja hoivaa määrittelee laatusuositus johon kaikkien palveluntuottajien tulee sitoutua ikäihmisten palvelutuotannossa ja sitä kautta palveluiden palveluiden arjessa ikäihmisten kannalta tunnistan sote uudistuksen ääreltä selkeästi kaksi isoa parannusta ensimmäinen on se että me tuomme sen yhteydessä palveluntuottajalain joka selkiyttää samanlaiset pelisäännöt yksityiselle ja julkiselle palvelutuotannolle myös esimerkiksi sen suhteen miten ajatellaan henkilöstömäärä suhteessa hoidettavien määrään

arvoisa rouva puhemies nostan keskusteluun maamme kunniakansalaiset sotaveteraanit sotainvalidit ja lotat heidän keski ikänsä on jo pitkästi yli yhdeksänkymmentä vuotta ja jokainen tietää ja ymmärtää että he jos ketkä tarvitsevat erityistä hoivaa ja huolta he ovat maksaneet hoivasta ja huolesta hinnan olemalla rintamalla jotkut jopa yli viisi vuotta arvoisa hallitus kysyn millä tavalla te olette huomioineet sotainvalidit sotaveteraanit ja lotat onko heille kohdennettu määrärahoja ja jos on niin voitteko kertoa kuinka paljon

arvoisa puhemies suomen sata vuotisjuhlavuonna tehtiin selkeä lisärahoituspäätös joka liittyi rintamaveteraanien avopalveluihin siis niihin palveluihin joita he voivat saada kotiinsa tai palvelumuotoiseenkin asumiseen sitä kautta että yhteiskunta maksaa niiden kaikki kustannukset

pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassamme hyväkuntoinen tieverkko on keskeinen perusedellytys kansalaisten tasa arvoiselle kohtelulle autolla liikkuminen on välttämättömyys näin me perussuomalaiset asian näemme kuitenkin tieverkko osa kansallisomaisuuttamme on rapautumassa korjausvelka on valtava ja vaikka autoilusta kerätään vuodessa kahdeksan siis kahdeksan miljardia euroa veroja teiden kunnossapitoon ei palauteta kahtakaan miljardia eihän suorastaan vaarallisessa kunnossa hätäpaikkauksineen ja kautta maan olisi välttämättömän kunnossapidon lisäksi myös valtateiden ja rautatieväylien uusiin investointeihin tarvetta kysynkin hallitukselta mitä aiotte tehdä että liikenteestä kerätyt rahat myös käytetään liikenteen hyväksi

lisäkysymyksen edustaja mäkelälle sitten menemme kyllä toiseen aiheeseen koska tästä on eilinen ilta juuri keskusteltu olkaa hyvä
arvoisa puhemies hallituksen vastauksessa on nyt kyllä vähän selityksen makua sanotaan että työ ja tekijä eivät kohtaa kunnossa oleva tieverkosto olisi olennainen tekijä myös työssäkäynnin kannalta perussuomalaisten mielestä tiet täytyisi laittaa kuntoon ja autoilun kuluja alentaa nostamisen sijaan kysynkin mihin katosivat ne mainitut sadat miljoonat tierahoja jotka tässä mainitussa parlamentaarisessa tieverkkoryhmässä on yhdessä todettu välttämättömiksi mihin ne hävisivät budjetista mitä on työryhmällä jos sen ajatukset viivataan yli onko kyse vain siitä että hallituksella on taka ajatus ottaa käyttöön satelliittiseuranta tiemaksuihin ja autoilijoiden kyttäys aina vain lisää rahaa lypsettäisiin autoilijoilta eihän näin voi olla koska liikkuminen on perustarve kysynkin voiko hallitus luvata että rahat tieverkkoon löytyvät ja ettei satelliittiseurantaan perustuvaa tiemaksua valmistella
ministeri berner vai ministeri orpo kumpi ministeri orpo
arvoisa rouva puhemies ainakin aloitan vastaamisen tämä hallitus on todella käyttänyt miljardi euroa enemmän perustienpitoon kuin edellinen hallitus se kertoo sen mittaluokan niin että jos parlamentaarinen ryhmä nyt esittää kolmeasataa miljoonaa vuodessa lisää tienpitoon niin minusta tässä kannattaa katsoa tätä mittakaavaa tämä hallitus on tehnyt kolmen vuoden korjausvelanpurkupaketin kuusisataa miljoonaa euroa se loppuu nyt tähän vuoteen me teemme jonkun verran lisäpanoksia ehdottomasti tämän korjausvelan purkamista pitää jatkaa parlamentaarisen työryhmän linjausten mukaisesti mutta mielestämme se on ennen kaikkea seuraavien hallitusohjelmaneuvottelujen kysymys koska nykyisessä kuitenkin tiukassa kehystilanteessa se rahoitus pitää katsoa osana julkisen talouden kokonaisuutta jos siihen käytetään niin kuin nyt tälläkin kertaa viisaasti valtion omaisuustuloja eli tasetta töihin niin mielestäni ja mielestämme nämä ratkaisut ovat seuraavan hallitusohjelmaneuvottelun kysymyksiä mutta nyt ministeri berner on on tehnyt erinomaista työtä olemassa olevilla varoilla

seuraava kysymys vihreä eduskuntaryhmä edustaja mikkonen
arvoisa puhemies ihmisoikeudet kuuluvat vahvasti suomen ulko ja turvallisuuspoliittiseen arvopohjaan kun yhdessä käsittelimme täällä viimeksi ulko ja turvallisuuspoliittista selontekoa niin yksimielisesti eduskunta linjasi että suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia rikkoviin maihin myös suomen kansainväliset sitoumukset kieltävät aseiden ja niiden osien viennin alueelle jolla niitä voidaan käyttää ihmisoikeusloukkauksiin no tällä viikolla olemme saaneet uutta tietoa ja uusia todisteita siitä että suomalaisia raskaasti aseistettuja patrian ajoneuvoja käytetään jemenissä taisteluissa

arvoisa rouva puhemies on hyvin tärkeää että tämä asia nousee esille jemenin kriisi on valitettava se pitäisi saada loppumaan kansainvälisiä prosesseja pitää tukea ja suomi antaa näille kaikille täyden tukensa siitä miten meillä nämä asemyynti ja asevientiluvat käsitellään ne käsitellään sekä puolustusministeriössä että ulkoministeriössä niihin perehdytään tapauskohtaisesti huolellisesti ja jos tilaus sitten ylittää määrätyn eurorajan niin se tulee valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi nämä harkitaan tapauskohtaisesti ja tietysti silloin jos muutosta tapahtuu tätä harkintaa tarpeen tullen tarkistetaan mitään sellaista automaatiota että aina viedään tai että koskaan ei viedä ei ole nämä viestit otetaan tietenkin vakavasti

arvoisa puhemies aseiden vientiä jemeniin ja niiden käyttöä ihmisoikeusloukkauksiin ei voi puolustella kyllä vientiteollisuuden vientiteollisuuden edulla kun tämä asia nousi viimeksi esiin tammikuussa silloin tuli selvä viesti että tätä pitää tarkastella uudelleen ihmettelen eikö näin vieläkään ole tehty sillä on aivan selvää silloin kun lupia myönnetään että kohdemaan ihmisoikeustilanne ja alueellinen vakaus täytyy huomioida suomi suomi on kaikessa ulkopolitiikassa sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia ja pitäisi siksi olla selvää että ihmisoikeudet eivät ole kaupan eivätkä kauppapoliittiset edut voi mennä edelle kysynkin nyt vielä aiotteko te selvittää miten nämä suomalaiset ajoneuvot ovat alueelle joutuneet ja aiotteko tehdä uusia linjauksia sen suhteen mihin suomi vie asetarvikkeita
arvoisa puhemies haluaisin korjata edustaja mikkosen väärän käsityksen siitä että suomi veisi aseita jemeniin suomi ei vie aseita jemeniin jemenissä on sisällissota ja erittäin huolestuttava tilanne pitäisin vastuuttomana viedä aseita jemeniin mutta tarkka kokonaisharkinta tarvitaan tapauskohtaisesti emme voi linjata tulevaisuutta tässä mutta olemme seuranneet sekä ulkoministeriössä että puolustusministeriössä tarkasti jemenin tilanteen kehittymistä ja siellä saudi arabian johtaman liittouman toimintaa ihmisoikeusrikkomuksia on kiistatta tapahtunut ja suomi on ilmaissut huolestumisensa niistä ja tämän johdosta kun olemme seuranneet tilannetta olen antanut kielteisiä lausuntoja tuhoa tuottavien materiaalien viennistä tämän koalition maihin viimeksi kesäkuussa estin tarkkuuskiväärien viennin arabiemiraatteihin

seuraava kysymys vasemmistoliiton eduskuntaryhmä edustaja arhinmäki
arvoisa rouva puhemies pääministeri sipilä ja valtiovarainministeri orpo ovat nyt kaksi päivää taputelleet täällä toisiaan selkään ja kehuneet miten hyvin taloudella menee sillä kieltämättä menee hyvin olemme talouden huipulla talouskasvun huipulla mutta ilmeisesti koskaan taloudessa ei mene niin hyvin että voitaisiin pienituloisille jakaa tämän talouskasvun hedelmiä ensi vuonnakin te olette leikkaamassa eläkeläisten ja työttömien indeksiä mutta joillekin teiltä löytyy kuitenkin ymmärrystä nimittäin samaan aikaan kun te ette ole perumassa indeksileikkauksia olette tuomassa osakesäästötilin jonka hinnaksi on tässä vaiheessa arvioitu satakuusikymmentä miljoonaa euroa satakuusikymmentä miljoonaa euroa

pitkällä tähtäimellä siirtyvän veroerän saamisen eli se ei ole sen hinta minusta tässä on hienoa se että me edistämme kansankapitalismia me tuomme tavallisille suomalaisille palkansaajille mahdollisuuden käydä osakekauppaa säästää varautua tuleviin päiviin hyvän työvälineen ennen kaikkea tästä tässä on

seuraavaksi menemme opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ruotsalainen eduskuntaryhmä olkaa hyvä

olisi kiva jos myös siellä vasemmalla laidalla kuunneltaisiin ammattiopiskelijat ovat siinä tilanteessa että he kärsivät nyt niistä leikkauksista jotka tämä hallitus on tehnyt ja varsinkin lähiopetustunteja on vähennetty rkpssa olemme ajatelleet että olisi hyvä jos me voisimme antaa opiskelijoille lähiopetustakuun niin että jokaisen opiskelijan kohdalla voitaisiin räätälöidä juuri hänelle sopiva polku eteenpäin ammattiopistossa ammattiopistossa mitä te ministeri grahn laasonen ajattelette tästä meidän ajatuksesta oletteko valmis menemään sillä polulla eteenpäin

arvoisa puhemies kiitos aiheen nostamisesta keskusteluun suomalainen ammatillinen koulutushan on ihan uuden edessä meillä on uusi lainsäädäntö ja se on tämän vuoden alusta astunut voimaan siihen sisältyy se teidänkin esiin nostamanne ajatus siitä että jokaiselle rakennetaan henkilökohtainen polku koska ymmärrämme jokainen että ammatillisessa koulutuksessa kohderyhmät ovat hyvin moninaiset siellä on nuoria peruskoulun päättäneitä ja siinäkin joukossa hyvin erilaisilla opiskeluvalmiuksilla tulevia opiskelijoita on niitä nuoria jotka ovat tavoitteellisia ja pystyvät esimerkiksi itsenäisemmin opiskelemaan mutta sitten on paljon myös nuoria jotka tarvitsevat enemmän tukea eivätkä pärjää

on pitkäaikaistyöttömiä paljon aikuisia opiskelijoita on maahanmuuttajia on osaamisensa täydentäjiä uuteen ammattiin opiskelevia ja niin edelleen eli henkilökohtaisilla poluilla rakennetaan polkuja me olemme tulleet paljon eteenpäin suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa siten että peruskoulun päättäneistä pystytään tarjoamaan jokaiselle se koulutuspaikka siis lähes jokaiselle ollaan hyvin lähellä sitä koulutustakuun toteutumista ja tilanne tältä osin on mennyt parempaan suuntaan muutenkin suomessa tilanne näyttää nuorten osalta paremmalta tänään juuri käsittelimme asiantuntijoiden virkamiesten arvioita joiden mukaan tämän hallituskauden aikana koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt

ensiksi kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän kysymys edustaja laukkanen
arvoisa rouva puhemies jokunen ajatus päiväkotien työtilanteesta svenska yle uutisoi tällä viikolla helsinkiläisestä päiväkodista jossa pahimmillaan kaksi työntekijää on joutunut vastaamaan kuudestakymmenestäkolmesta lapsesta ja heidän hoidostaan se rikkoo jo reippaasti lain asettamat vaatimukset päivähoito elää juuri nyt vaikeita aikoja virkoja ei saada täytettyä henkilökuntaa on sairauslomalla ja sijaisten saaminen on kiven alla tämä tapaus ei ole yksittäinen vaan kyse on yleisestä ongelmasta lasten turvallisuus on uhattuna jokaisena päivänä tässä maassa hallitus on huolissaan alhaisesta syntyvyydestä mutta siitä huolimatta hallituskaudella leikkaukset päiväkoteihin ja niiden henkilömitoituksiin ovat mittavat kysynkin asianomaiselta ministeriltä miten varmistetaan että päiväkodeissa on riittävästi työntekijöitä jotta lapsille voidaan luoda turvallinen ympäristö uusi varhaiskasvatuslaki tulee vielä heikentämään tätä
arvoisa puhemies päiväkotien henkilöstömitoituksesta eli siitä kuinka paljon aikuisia päiväkodeissa pitää olla säädellään tarkasti lainsäädännössä ja sitä on luonnollisestikin ehdottomasti noudatettava samoin sitten tällä hallituskaudella on viety eteenpäin varhaiskasvatusta merkittävästi uuden varhaiskasvatuslainsäädännön myötä joka parantaa lapsen asemaa siis vahvistaa lapsen etua varhaiskasvatuksessa ja nostaa myöskin henkilöstön koulutustasoa pitkällä siirtymäajalla eli kun tänä päivänä yksi kolmesta on korkeasti koulutettu päiväkodeissa niin jatkossa on vuonna kaksituhattakolmekymmentä kaksi kolmesta päiväkodin aikuisesta ja tällä on tietysti päiväkotien ja varhaiskasvatuksen laatua

uusi varhaiskasvatuslaki on otettu hyvin vastaan alan ammattilaisten keskuudessa se ei kuitenkaan ole heidän mielestään ihan aukoton vaan siihen toivotaan täydennystä muun muassa seuraavien asioiden osalta kentällä toivotaan selkeää kirjausta lakiin varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrästä ja niin ikään määrittelyä ajasta kuinka kauan vuorotyössä olevien vanhempien lapsi voi olla hoidossa kerrallaan onko ministeri grahn laasonen tähän muuten hyvään lakiin tulossa täydennystä näiden edellä mainittujen asioiden osalta

arvoisa puhemies kuten jo totesin tämä uusi varhaiskasvatuslaki on iso kehitysaskel se tuo varhaiskasvatuksen vahvemmin osaksi koulutuspolkua ja vahvistaa lapsen etua mutta on aivan totta niin kuin edustaja totesi puheenvuorossaan että se ei tullut vielä kerralla valmiiksi vaan siihen liittyy monta osaa ja tämä oli yksi osa mikä nyt tehtiin ja seuraava on jo valmisteilla siinä on tarkoitus määritellä asiantuntijoiden esitysten pohjalta

on myös erittäin tärkeää ennaltaehkäisynäkökulmasta että voidaan jo päiväkotivaiheessa ennaltaehkäistä myöhempiä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia ja tarjota sitä varhaista tukea ja puuttumista millä on sitten pitkällä tähtäimellä muun muassa syrjäytymistä ehkäisevää vaikutusta toinen kysymys on sitten näiden tuen kysymysten lisäksi se miten

puhemies on hyvä että ministeri grahn laasonen myös myöntää sen että tässä ammatillisessa koulutuksessa on edelleen haasteita rkpssä olemme ajatelleet että olisi hyvä antaa oikein takuu siitä että jokainen nuori saa riittävästi lähiopetusta ja silloin tämä teidän mainitsemanne tie ei ehkä vielä riitä sen takia me nostamme tämän kysymyksen koska me näemme että edelleen on ongelmia kentällä ja koska me näemme että jotkut nuoret tarvitsevat paljon enemmän lähiopetusta kuin mikä nyt on tilanne

arvoisa puhemies nuorta ei saa jättää liian aikaisin liian itsenäisen oppimisen varaan uskon että olemme siitä tässä salissa samaa mieltä ja haluamme sen viestin myöskin lähettää koulutuksen järjestäjille tästä on paljon keskusteltu itse asiassa ministeriön käsitys on se että aikanaan kaksituhatta luvun alkuaikana jolloin ammatillisen koulutuksen rahoitus voimakkaasti kasvoi tämä lähiopetuksen määrä kääntyi laskuun sellaisen suhdanteen paremman taloudellisen tilanteen aikana ja se on kyllä herättänyt kysymyksiä

varmasti oikeaan tarkoitukseen eli siihen opetukseen ja meidän nuortemme ja kaikkien ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien opintojen edistämiseen ja riittävään tukeen eli tämä vaatii kyllä ihan selkeästi tarkastelua ja myös sitä että ihan aidosti koulutuksen järjestäjät yhdessä ministeriön kanssa käyvät läpi tilannetta miten voidaan varmistaa se riittävä tuki kaikille sinänsä uskon kyllä täysin siihen että tämä uusi lainsäädäntö tarjoaa hyviä

ammatillisen koulutuksen reformin yksi keskeisimmistä asioista oli juuri tämä hoks siis henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma ja tämä lisää työtä hoksien laatiminen ja jatkuva arvioiminen lisäävät työtä sekä opettajille että opinto ohjaajille tämä todetaan jo uudistuksen lakiteksteissä kysymys kuuluu miksi hallitus ei ole ohjannut lisämäärärahaa hoksien tekemiseen kun tiedetään että sitä tarvitaan kipeästi kentällä

arvoisa puhemies ensinnäkin tämän ammatillisen koulutuksen reformin voimaantulo on luonnollisesti iso ja vaativa ponnistus ammatillisen koulutuksen kentältä se on ihan selvä asia koska se on suurin koulutusuudistus mitä tässä maassa on kahteen vuosikymmeneen tehty hallitus on myös varannut runsaasti resursseja kaikkiaan noin kuusikymmentä miljoonaa euroa tämän ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon onnistumiseen meillä on muutaman kuukauden kokemus siitä nyt ja on selvää että toimeenpano on vielä kesken meillä on hyvin erilaisia koulutuksen järjestäjiä osa on toiminut jo hyvinkin pitkään tämän reformin mukaisessa

nimenomaan tätä haluamme tukea että kaikki koulutuksen järjestäjät saadaan kaikkialla koko maassa hyvin mukaan uuteen ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja toteuttamiseen sen keskiössä ovat ne henkilökohtaiset polut se on perustoimintaa se on myöskin lainsäädännön antama opiskelijan oikeus ja sen tulee tietysti ilman muuta toteutua koska eduskunta on näin säätänyt
sitten kaksi lisäkysymystä peräkkäin edustaja laukkanen ja edustaja mattila teillä oli tästä varhaiskasvatuksesta
arvoisa rouva puhemies hyvä ministeri grahn laasonen jos kaikki tuo mitä te tänään sanoitte pitää paikkansa niin miksi meillä on sitten hoitajapako päivähoidossa miksi emme saa näitä virkoja täytettyä jos kaikki on nyt menossa niin hyvään suuntaan niin miksi emme oivalla kuinka hienosti asiat ovat yksi keskeinen syy alan työntekijäpulaan on vallitseva alhainen palkkataso palkka ei vastaa enää tätä koulutusvaatimusta joka nyt on tullut ymmärrän että se ei ole yksin teidän päätettävissänne mimmoista palkkaa siellä maksetaan mutta kysynkin nyt aiotteko te tuoda sellaisen ohjelman jossa päivähoitoa tekevän henkilökunnan palkka nousisi tietyllä aikajaksolla sellaiselle tasolle että tästä alasta tulisi jälleen houkutteleva mitä aiotte tehdä tälle henkilöstömitoitukselle joka selvästi nyt on liian alhainen kun ihmiset eivät hakeudu sinne töihin koska kokevat oman työnsä sellaiseksi että se uhkaa lasta

arvoisa puhemies seutukaupungeissa haluttaisiin järjestää hyvinkin ripeästi elinkeinoelämän vaatimuksista lähtevää

vastaukset näihin molempiin kysymyksiin ministeri grahn laasonen
arvoisa puhemies tässä tuli kaksi eri sektorin kysymystä yritän parhaani mukaan vastata nopeasti koulutusmääristä kysyitte hyvä edustaja ja siitä totean sen että se syy minkä takia ei ole riittävästi henkilöstöä siellä kentällä miksi ei saada rekrytoitua päiväkoteihin ammattilaisia johtuu siitä että koulutusmäärät eivät ole olleet riittäviä se on tietysti sellainen asia johon meidän pitää vaikuttaa ja sen takia tämän hallituksen aikana me olemme lisänneet merkittävästi koulutusmääriä aloituspaikkoja varhaiskasvatuksen opettajille kahdellakymmenelläkahdeksalla miljoonalla tuhat uutta varhaiskasvatuksen opettajaa jälkiviisaasti voisi sanoa että tämä olisi ollut sellainen asia jota olisi pitänyt ryhtyä hoitamaan jo edellisillä hallituskausilla valitettavasti näin ei ole tapahtunut mutta nyt tapahtuu samoin

tämän uuden lainsäädännön myötä nyt edelleenkin keskustelemme yliopistojen kanssa siitä että koulutusmääriä edelleen kasvatetaan mutta tähän on tosiaan lisätty merkittävästi resursseja on tärkeää että pidetään huolta varhaiskasvatuksen päiväkotien vetovoimasta työpaikkoina palkanmuodotukseen eduskunta ei puutu se ei ole täällä meidän toimivallassamme täältä voidaan korkeintaan lähettää viestiä työmarkkinaosapuolille heidän neuvotteluihinsa ja sitten ammatillisen koulutuksen järjestämisluvista tuli kysymys tässä uuden lainsäädännön mukaisestihan järjestämisluvat uusittiin ja ne on nyt kentälle annettu ja sen jälkeen niissä on ikään kuin jatkuva prosessi eli voi laittaa lupahakemuksen ministeriössä käsitellään mahdollisimman nopeasti

arvoisa puhemies on tietenkin hienoa että tässä uudessa varhaiskasvatuslaissa on linjattu lapsen edun ensisijaisuudesta ja sen tärkeydestä mutta jotta voidaan varmistua siitä että lain kirjain myöskin toteutuu käytännössä niin on huolehdittava varhaiskasvatuksen resursseista ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten mahdollisuuksista tehdä oma työnsä hyvin yksi keskeinen keino jonka kautta lainsäätäjä voi tähän vaikuttaa on ryhmäkoot liian isoissa ryhmissä on vaikeaa keskittyä niin hoivaan kuin kasvatuksen antamiseen eli alan houkuttelevuuden varhaiskasvatuksen laadun ja kasvatuksen näkökulmasta tämä ryhmäkokojen pienentäminen on kaikista keskeisin tekijä minä tiedän että varhaiskasvatuksen ammattilaiset edelleen ihmettelevät miksi hallitus ei ole ollut valmis perumaan kahta päätöstä jotka tällä hallituskaudella on tehty ja jotka suoraan ovat vaikuttaneet ryhmäkokoihin kasvattavasti eli mikä tehtiin ryhmäkokojen kasvattamisesta suhdeluvun muutoksen kautta mutta myöskään subjektiivisen päivähoito oikeuden rajausta joka on johtanut näihin osa aikaisten lasten mammuttiryhmiin joten pystyykö ministeri grahn laasonen vastaamaan siihen että kun nyt löytyy esimerkiksi satakuusikymmentä miljoonaa sijoitussäästötileihin niin miksi ei löydy rahaa ja tahtoa näiden virheiden korjaamiseen

arvoisa puhemies kun puhutaan varhaiskasvatuksen tasa arvosta ja varhaiskasvatukseen osallistumisesta niin on aivan perusteltua käydä täällä keskustelua tästä varhaiskasvatuksen tuntimäärästä mutta katson kuitenkin että kaikkein suurin tasa arvoon liittyvä ongelma varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä varhaiskasvatukseen osallistuminen ja erityisesti se että suomessa se on poikkeuksellisen matala ulkopuolelle jää paljon lapsia jotka nimenomaan hyötyisivät varhaiskasvatuksesta ja jotka tulevat heikoimmista koulutustaustoista hyvä uutinen on se että tämän hallituksen aikana varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut eli yhä useampi lapsi pääsee varhaiskasvatuksen piiriin varhaiskasvatusmaksuja on alennettu varhaiskasvatuksen tasa arvoon tulee ensi vuoden budjettiin kymmenen miljoonaa euroa nimenomaan haastavilla alueilla toimiville päiväkodeille koulutusmääriä on kasvatettu ja on säädetty uusi varhaiskasvatuslaki joka vahvistaa lapsen etua olen näistä kyllä hyvin ylpeä

rouva puhemies ammatillisen koulutuksen reformi on todella historiallisen suuri uudistus joka ajoittuu samaan aikaan kun hallitus on leikannut koko koulutussektorilta ja tutkimuksesta ja varhaiskasvatuksesta liki yhdeksänsataa miljoonaa euroa tällä vaalikaudella ammatillisesta koulutuksesta yksin kaksisataa miljoonaa euroa

elämänvaiheeseen kuuluu paitsi opiskelu myös kaiken elämässä opittavan tiedon taidon ja valmiuden kartuttaminen myös siellä opiskelun sosiaalisissa tilanteissa joka tapahtuu oppilaitoksissa niin tämä uhkaa romuttua miten tästä selviävät ne nuoret jotka eivät ole kaikkein omatoimisimpia kaikkein parhailla valmiuksilla opiskeluihin lähtiessään varustautuneita kuinka te estätte nuorten syrjäytymisen

edustaja torsti

meillä on yli miljardin säästöesitys ensi vuodelle ja noin sadanviidenkymmenen miljoonan lisäys okmn alalla eli noin yhdeksänsadan miljoonan supistus ja siitähän tämä sekä

arvoisa puhemies ensi vuoden budjettiesitystä nämä luvut eivät kyllä kuulostaneet vastaavan ja toivon että niitä käydään vielä läpi jotta olemme niistä yhtä mieltä tässä salissa budjetin käsittelyn yhteydessä mutta mitä tulee tähän ammatillisen koulutuksen reformiin niin siinä ajattelen kyllä sillä tavalla että ihan muutaman kuukauden jälkeen emme vielä voi sen vaikutuksia täysin arvioida vaan nyt on tärkeä tehtävä se että annamme kentälle täyden tuen ison reformin toteuttamiseen lisäämme myöskin resursseja reformin toimeenpanoon ja olen vakuuttunut siitä että tämä uusi lainsäädäntö tarjoaa edellytyksiä sille miten voidaan rakentaa niitä henkilökohtaisia polkuja ja tulevaisuuden ammatillista koulutusta eli se että täällä sanotaan että pieleen on on mielestäni kyllä kyllä aika vahvasti sanottu ottaen huomioon että ammatillisessa koulutuksessa ympäri suomen tehdään aivan erinomaisen hyvää työtä taloudellinen tilanne on ollut haastava nythän suomessa taloustilanne on mennyt parempaan suuntaan ja hallitus on pystynyt myöskin tältä osin kääntämään suuntaa ja lisäämään resursseja muun muassa osaajapulaan vastaamiseen ja se mitä haluan vielä

edustaja rinne vastaa tähän tai tekee lisäkysymyksen sen jälkeen meillä on vielä kaksi kysymystä jotka haluan näille ryhmille antaa jotta kaikki saavat kysyä

arvoisa ministeri kannattaa palauttaa muistiin takaisin viime vaalikauden loppu silloin oli kysymys siitä että kokoomuksen edustaja eduskunnassa pyrki estämään tämän rakennepuolen lain kokonaisuuden toteutumisen sen jälkeen tultiin tilanteeseen jolloin oli pakko tehdä säästölaki jonka te toitte voimaan ilman aikaisemmin kuin nyt teitte sen rakenneuudistuksen tässä oli se ongelma joka joka ratkesi sillä että vedettiin molemmat silloin pois arvoisa ministeri kannattaa puhua

sdpn opetusministerin johdolla valmisteltiin isoja leikkauksia ammatilliseen koulutukseen viimeisellä viikolla täällä ministerit äänestelivät omia esityksiään vastaan ja kesäkuussa kaksituhattaviisitoista eduskunnan pöytäkirjoista ja kaikkien meidän tarkasteltavissa olevista dokumenteista löytyy se maininta vaalien jälkeen jossa toteatte että olisitte leikanneet kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa toisen asteen koulutuksesta tämän voi jokainen itse tarkistaa

oikeuskanslerin mukaan ulkoministeri soinin toiminta on on ollut ongelmallista vaikka ei lainvastaista varsin kohtuullista vaatia että ulkoministerimme antaa oikean kuvan maamme pyrkimyksistä naisten oikeuksien puolesta naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen on suomen ulko ja kehityspolitiikan kulmakiviä näin sen kuuluu ollakin

arvoisa rouva puhemies tarkistin tässä kun epäluottamuslausetta esitettiin mitä olen puhunut ulkoministerinä naisten ja tyttöjen oikeuksista olen puhunut olen puhunut

arvoisa rouva puhemies pahoittelut tästä tilanteen vaihtumiseen liittyvästä kohinasta huomasin pyyntönne on ilo saada esitellä arvoisa puhemies eduskunnalle oman vastuualani osalta sosiaali ja terveysministeriön pääluokkaa jonka toisen osion esittelee tietysti kollega mattila jos keskityn nyt pelkästään osioon joka liittyy peruspalveluministerin vastuualueeseen ja teen siitä muutaman noston sopiiko arvoisa puhemies vielä tiedustella montako minuuttia kiitos ensinnäkin yksittäisinä nostoina on on hyvä tuoda esiin kaikkein ajankohtaisin tänä päivänä annettu valtioneuvoston esitys joka liittyy ensi vuoden budjettiin valmisteluvarojen osalta eli korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltojärjestelmän muutokseen joka tarkoittaa meidän monien pitkään esillä pitämää ammattikorkeakouluopiskelijoiden pääsyä samojen opiskelijaterveydenhuollon palveluiden piiriin ensi vuoden budjetin osalta

toiminnan laajennukseen on varattu valmistelurahaa kolme miljoonaa euroa kelan toimintakuluihin vielä pieni osuus lisäksi tarkoitus on että samaan aikaan sote ja maakuntauudistuksen kanssa myös tämä niin kutsuttu uusi yths lainsäädäntö astuu voimaan mitä tulee sote uudistukseen laajemminkin jota parhaillaan eduskunta ansiokkaasti ja perusteellisesti käsittelee niin olen hyvilläni siitä että hallitus teki budjettiriihessään päätöksen että valmistelurahat käytännön sote työhön kahdeksassatoista maakunnassa on varattu alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti siitä huolimatta että aikataulun viivästymisestä johtuen sote pääsee aloittamaan maakuntien vastuulla vasta vuodesta kaksikymmentäyksi eteenpäin ja siitä liukuen valinnanvapauden osuus arvoisa puhemies äskeisessä kyselytuntikeskustelussa viitattiin myös toiseen pitkään esillä olleeseen eduskunnan yhteistä tahtotilaa osoittavaan päätökseen joka liittyy rintamaveteraanien asemaan veteraaneille tuetaan ensi vuoden budjetissa yhteensä kaksisataakahdeksantoista pilkku seitsemän miljoonaa euroa ja osana tätä ratkaisua on ensi vuoden loppupuolella voimaan astuva uusi lainsäädäntö joka liittyy rintamaveteraanien saattamiseen yhdenvertaiseen asemaan sotainvalidien kanssa kyseessä on minusta merkittävä parannus veteraanien palveluihin tällä myös vähennetään tämän hetkistä tilannetta joka liittyy kotipaikasta riippuvaan eriarvoisuuteen rintamaveteraaneilla on siis oikeus palveluihin samalla tavalla kuin invalideilla ja kunnilla on oikeus laskuttaa kustannukset valtiokonttorilta vastaavasti sotainvalidien osalta tämä on budjettilaki eduskunnan syksyohjelmassa arvoisa puhemies nostan esiin vielä pari tärkeää teemaa toinen liittyy täällä maa ja metsätalousministeriön pääluokan yhteydessä keskusteltuun maatalouden tilanteeseen olen hyvilläni siitä että tämän vaalikauden aikana on käynnistetty niin kutsuttu välitä viljelijästä hanke jolle nyt budjettiriihi ja ensi vuoden talousarvio tekivät esityksen jatkorahoituksesta tällä viitataan ennen kaikkea käytännönläheiseen tukeen tukalassa tilanteessa oleville maanviljelijöille esimerkiksi ohjaamalla heitä terapiaan ja auttamalla sosiaaliturvakysymysten tai velkaantumiseen liittyvien huolten kanssa on tärkeää että kuivuuteen ja maatalouden kannattavuuskriisiin pystymme vastaamaan myös sosiaalipolitiikan keinoin muutenkin kuin perinteisen lomitusjärjestelmän kautta jota toki ensi vuodelle rahoitetaan arvoisa puhemies tasa arvoministerin salkun osiosta nostan esiin kokonaisuuden joka liittyy tämän vaalikauden isoon painopisteeseen tasa arvotyössä lähisuhdeväkivallan torjuntaan ja auttamistyöhön tilanteissa joissa henkilö kohtaa väkivaltaa omassa kodissaan haluamme tälle suomessa nollatoleranssin ja niin kauan kuin tämä tavoite on saavuttamaton on arvokasta että turvakotitoiminnan rahoitusta vahvistetaan korottamalla määrärahaa ensi vuonna taas pari miljoonaa euroa ylöspäin niin että se nousee nyt jo liki kahteenkymmeneen miljoonaan euroon ja palveluiden saavutettavuus paranee

lasten influenssarokotukset kuuteen ikävuoteen asti arvoisa puhemies viimeisimpänä kokonaisuutena tiiviisti tutkimus suomalaisen sosiaali ja terveydenhuollon tulevaisuuden meidän kaikkien paremman hoidon lähtökohta on tutkimustyö siksi on tärkeää että me rahoitamme uuden sosiaali terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen perustamista perustamme ensi vuonna uuden lääkekehityskeskuksen laitamme sen liikkeelle nämä liittyvät terveysalan kasvustrategiaan erityisen ilahtunut olen päätöksestä joka liittyy sosiaalialan osaamiskeskusten rahoitukseen ja valtion rahoituksesta niin sanottuun evoon jossa terveydenhuollon yksiköiden yliopistotasoista tutkimusta rahoitetaan ensi vuonna kahdellakymmenelläyhdellä miljoonalla eurolla

tässä ihan tiedustelen semmoista että haluaisiko ministeri mattila pitää nyt tässä esittelypuheenvuoron olisiko sille estettä mattila myöskin ainakin omasta kokemuksestani tiedän että tässä sosiaali ja terveysministeriön sektorissa menee aina vähän sekaisin että mikä kuuluu kenellekin joten jos teille hyvät

nopeasta reagoinnista hallinnonalan osuus valtion talousarvioesityksessä kaksituhattakahdeksantoista on viisitoista miljardia euroa joka on runsas neljäsosa valtion talousarviosta määrärahaesitys on kuusi miljoonaa euroa vuoden kaksituhattakahdeksantoista varsinaista talousarviota pienempi ja menojen lasku aiheutuu pääosin työllisyyden kasvusta sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesitys puuttuu eriarvoistumiseen tämä näkyy muun muassa vähimmäismääräisten päivärahojen ja takuueläkkeen korotuksena sekä adoptio ja monikkoperheiden rintamaveteraanien sekä yrittäjien perheenjäsenten aseman parannuksena

korotetaan arviolta yhdeksän euroa kuukaudessa lisäksi eläketukea nuorten kuntoutusrahaa sekä ammatillisen kuntoutuksen vähimmäismääräistä päivärahaa korotetaan ja eläkkeen lepäämään jättämisen raja nousee vastaavasti takuueläkkeen tasolle nämä kustannusvaikutukset ovat noin kymmenen miljoonaa euroa sairauspäivärahan viidenkymmenenviiden päivän omavastuu poistetaan maksetaan kaikille vähintään vähimmäismääräisenä mistä menoja koituu neljä pilkku neljä miljoonaa euroa sairauspäivärahassa on vuosia ollut sääntö jonka mukaan tuloton tai hyvin pienituloinen ihminen on voinut saada sairauspäivärahaa vasta viidenkymmenenviiden päivän omavastuuajan jälkeen sairauspäiväraha on kuitenkin perustuslain perustuslain mukaista perustoimeentulon turvaa jonka pitäisi olla ensisijaista sairauden aikana se että henkilö ei työkyvyttömyytensä viidenkymmenenviiden ensimmäisen päivän aikana ole saanut lainkaan sairauspäivärahaa lisää myös toimeentulotuen tarvetta tämä omavastuusäännös on on ollut epäyhdenvertainen ja epälooginen sillä muita sairausvakuutuslain mukaisia päivärahoja maksetaan aina vähintään vähimmäismääräisenä ilman tätä viidenkymmenenviiden päivän omavastuuta perusteluita perusteluita tälle poikkeamiselle on siis ollut vaikea löytää jo sata komitea kiinnitti tähän epäkohtaan huomiota ja nyt se jää historiaan tämä on myös järjestelmän näkökulmasta oikeaan suuntaan kansalaisten olisi tärkeä päästä oikeiden etuuksien ja palvelujen piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaikeassa asemassa olevien nuorten opiskelun ja työllisyyden tukemiseksi lievennetään nuorten ammatillisen kuntoutuksen kriteerejä nuorten kuntoutusrahaa maksetaan jatkossa niin sanottuna osallistumistulona koko kuntoutuspäätöksen ajalta näin nuori voi keskittyä kuntoutumiseen eikä jää byrokratian hampaisiin lääkekorvausten vuosiomavastuurajaa alennetaan kymmenillä euroilla valtionosuus tästä on viisi miljoonaa euroa arvoisa puhemies eläketuen piiriä eli lex lindströmiä ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan uusia ikäluokkia ja näin eläketukea voisi halutessaan hakea kuusikymmentä vuotta täyttänyt viisi vuotta työttömänä ollut henkilö tämän lex lindström kakkosen ehdot ovat samat kuin ensimmäisen lisäksi sairausvakuutuskorvauksen maksamista julkisissa tiloissa annettuun yksityiseen hoitoon ja maatalousyrittäjien eläkevakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaista alentamista jatketaan kilpailukykysopimukseen liittyen työnantajan sosiaaliturvamaksua alennetaan asumisperusteisen sosiaaliturvalainsäädännön uudistuksessa ehdotetaan useita selkeytyksiä joissa säädetään maahan ja maasta muuttavien suomen kansalaisten ja ulkomaalaisten sosiaaliturvan määräytymisestä muutokset vähentäisivät valtion menoja puolella miljoonalla eurolla sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahojen määräytymistä koskevia säännöksiä täsmennetään siten että ansiotyönä ei ei jatkossa pidetä kunnallisen luottamustehtävän hoitamista muutoksen johdosta vanhempainpäiväraha voitaisiin maksaa täysimääräisenä niiltä päiviltä kun vanhempi on luottamustehtävissä lisäksi yrittäjien perheenjäsenten oikeutta työttömyysturvaan helpotetaan muuttamalla niin ei omistavan perheenjäsenen asema yrittäjästä palkansaajaksi lyhytkestoisen työn vastaanottamista helpotetaan työttömyysetuuden sovittelussa siirrytään nykyisestä tulon ansainta ajankohdan mukaisesta sovittelusta tulon maksatusajankohdan mukaiseen sovitteluun ja kuten kollega totesi veteraaneja tuetaan tuetaan yhteensä kahdellasadallakahdeksallatoista pilkku seitsemällä miljoonalla eurolla jatkossa rintamaveteraaneille kohdennetaan samat kotiin vietävät palvelut kuin sotainvalideille lisäksi asevelvollisuutta suorittaessa vammautuneille sekä asevelvollisuutta suorittaessa kuolleen lähiomaisille säädetään uusi lisäkorvaus
no niin arvoisat edustajat nyt meillä on debattimahdollisuus pyydän niitä kansanedustajia jotka haluavat esittää näille ministereille kysymyksiä tai kommenttia nousemaan seisomaan ja

uskon että tilanne on vielä vakava talouden tasapainottamisen suhteen mutta kyllä on pakko sanoa tässä salissa ja ihan kovaan ääneen se että jos talouskasvu kuitenkin on selkeästi kohenemaan päin niin kyllä jonkinlainen kä denojennus olisi pitänyt tehdä niille ihmisille jotka hyvin pienestä ovat antaneet perusturvaan liittyvät heikennykset ja säästöt tällä hallituskaudella aivan varmasti horjuttavat ihmisten uskoa siihen näemmekö me täällä eduskunnassa kuinka tiukilla ihmiset tosiasiallisesti ovat siltä osin ministeri mattila uskon että te te olette kyllä meille täällä eduskunnassa selityksen velkaa siitä miksi talouskasvun hedelmiä tälläkin kertaa budjetin yhteydessä tässä nimenomaisessa keltaisessa kirjassa tuntuu menevän moniin muihin paikkoihin niille ihmisille jotka vähistään antoivat tämän hallituskauden alussa pääministeri sipilä lupasi

puhemies täällä on hyviäkin esityksiä kuten ministerit saarikko ja mattila kertoivat takuueläkkeitä korotetaan otetaan toisen asteen oppimateriaalilisä ja varusmiehille maksettaisiin kertaluontoinen haittakorvaus mikäli hän vahingoittuu tai sitten omaisille mikäli hän kuolee ministeri saarikolla on myös päihteitä käyttäville äideille tämä kolme miljoonaa se on erittäin tärkeätä ja myös turvakotitoimintaan muutama miljoona erittäin ahdistuneena olen lukenut näistä lastensuojelun toimenpiteistä viime vuonna oli kodin ulkopuolelle sijoitettuna seitsemäntoistatuhatta lasta ja nyt on lehdistä ja joka puolelta luettu mitä meidän lapsemme ja nuoremme saavat kohdata tuolla koulukodeissa tai yksittäisissä palvelukodeissa voisitteko ministeri saarikko sanoa mitenkä tähän voidaan puuttua että jos pitäisi saada hoitoa niin monet lapset elävät siellä niin kuin vankilassa tämä on tämä on järkyttävää lukea ja

puhemies ministeri saarikolle on aivan totta että te olette panostanut omaishoitoon kärkihankkeitten muodossa ja ja olette kehittänyt myös perhehoitoa tukemaan omaishoitoa minulla on ollut mahdollisuus seurata sitä ja perhehoidon tukeminen omaishoidossa on ollut aivan huikea huikea menestys

mutta nyt minun täytyy todeta se että nyt ongelmaksi on tullut se että sote alueilla on rakennettu yhteisiä omaishoitoon liittyviä kriteereitä ja tämän seurauksena on syntynytkin aivan uudenlainen ongelma eli se että nämä kriteerit ovat tulleet tiukemmiksi minkä seurauksena nyt ei enää jatketakaan vaan niitä irtisanotaan minkä seurauksena meillä on suuri joukko omaishoitajia jotka ovat pudonneet tämän tukijärjestelmän ulkopuolelle tämä on harmillinen asia tästä syystä olen vaatinut esimerkiksi sitä että omaishoitajille pitäisi antaa vahvempi juridinen asema jotta he eivät joudu tällaiseen tilanteeseen mikä nyt on syntymässä siinä mielessä haluaisin teille antaa palautetta tästä mistä tässä äsken kyselytunnillakin

arvoisa rouva puhemies oli ilo kuulla kyselytunnilla että ministeri saarikko pidätte tärkeänä sitä että vanhustenhuoltoon saataisiin sekä lisää käsiä että lisää rahaa kuitenkin jos ajatellaan tulevaa sote uudistusta asiantuntijat uskovat ja arvioivat että että vanhustenhuollosta ja sen kustannuskehityksestä joudutaan leikkaamaan jopa miljardi euroa sen takia olisi nyt tärkeää saada nopeasti lisärahoitusta sinne jotta olisi mistä leikata eli miten te huomioitte tämän kustannuskehityksen meillä nimittäin maakuntia joissa jopa kolmasosa väestöstä on yli kuusikymmentäviisi vuotiaita jo seitsemän vuoden kuluttua arvoisa puhemies haluan tämän puheeni ja tämän pöytäkirjalausunnon myötä pahoitella sitä että olen aiemmin puheessani käyttänyt väärää lukua mikä aiheutui siitä että yleisradion uutisessa oli virhe sekä radiolähetyksessä että nettikirjoituksessa se on sittemmin pyynnöstäni sinne korjattu ja oikaistu mutta nyt sanomani lukema on oikea eli kolmasosa väestöstä etelä savossakin tulee olemaan yli kuusikymmentäviisi vuotiaita mutta miten tämä rahoitusongelma hoidetaan jottei se leikkaus tule liian kovaksi

talous kasvaa ja siitä on tässäkin salissa iloittu tällä viikolla monessa puheenvuorossa mutta kasvun hedelmiä ei ole jaettu mielestäni reilusti ja monet ihmiset ovat syystäkin pettyneitä ja surullisia hallituksen päätöksiin teillä olisi ollut nyt kaikki mahdollisuudet perua indeksijäädytykset jotka olette tehneet ja se olisi hyödyttänyt edes vähän kaikista pienimmillä tuloilla elävien ihmisten arkea mutta siihen teidän tahtonne ei valitettavasti riittänyt

muutamilla euroilla jos oikein olen ymmärtänyt mutta hallitus on kuitenkin kuluneella vaalikaudella kohdistanut lääkekorvausjärjestelmään jo sadanviidenkymmenen miljoonan euron leikkaukset leikkaukset ja lääkkeiden vuosiomavastuun alentamiseen käytetyt viisi miljoonaa ovat nyt kolmen prosentin kompensaatio tehtyihin leikkauksiin onko tämä teidän mielestänne reilu korvaus lääkkeitä paljon käyttäville

puhemies ministerille kiitos ensinnäkin siitä että sotaveteraanit ovat viimein päässeet saman palvelun piiriin kuin sotainvalidit se on kauan odotettu uudistus monia muitakin mukavia uutisia siellä tuli muun muassa pienempiin vanhempainpäivärahoihin ja muihin tämmöisiin etuuksiin on pieniä nostoja tullut mutta haluaisin kysyä miten muutoin esimerkiksi ikäihmisiin satsaamisen satsaamisen laita on miten on paljon puhutun laadukkaan saattohoidon laita ja siihen että kaikille sitä tarvitseville kaikkialla suomessa on tarjolla laadukas saattohoito

arvoisa rouva puhemies hallituksen budjetti on hyvä ja tähtää velanoton loppumiseen mikä turvaa jatkossa sosiaaliturvan ja koulutuksen vahvistamisen samalla on voitu jonkin verran parantaa kaikista heikoimmassa asemassa olevien etuuksia ja tehdä eräitä muita uudistuksia tätä pääluokkaa koskee tietysti eniten sote uudistus jonka toteuttaminen on nyt välttämätöntä jotta seuraavalla kaudella voidaan tehdä tarpeellinen sosiaaliturvan kokonaisuudistus entistä oikeudenmukaisemmin ja vahvemmin hyödyttää tarpeessa olevia tämä sote uudistus on siitäkin syystä syytä päästäisiin taas toteuttamaan muutakin terveyspolitiikkaa kuin palvelujen kehittämistä tämä on erityisen tärkeää koko väestön ja myös ikääntyvien terveyden edistämisen kannalta lopuksi haluaisin korostaa tutkimuksen ja asiantuntemuksen merkitystä

ja terveystietojen tehokkaampaa hyödyntämistä loppukommenttina erityiskiitokset kunniavelan maksusta veteraaneille ja yths uudistuksesta joka on tänään

haluan kiittää vahvasta panostustyöstä erityisesti lääkealan kehittämiskeskuksen perustamiseksi on tärkeää että suomalainen osaaminen ja siihen liittyvä vahva tutkimus ja tuotekehitystyö saavat arvoisensa panostuksen myös valtion erityistoimenpiteinä tältä alueelta meille on syntynyt uusia kansainvälisiä vientituotteita muun muassa hormonikierukka kerää kiitosta ympäri maailmaa ja uskon että alueelta voi löytää myös uusia vastaavanlaisia menestystarinoita on tärkeää panostaa genomikeskukseen ja myös biopankkitoiminnan koordinointi on tärkeää haluan kuitenkin tuoda esille myös sen että nämä kolme edellä mainittua kansallista keskusta ovat saaneet vahvasti huomiota mutta kansallinen neurokeskus on jäänyt vähemmälle huomiolle ja myös painoarvolle budjettikirjassa muistisairauksien ja muiden neurologisten sairauksien edetessä lisääntyessä väestön kautta olisi tärkeää myös että tuo toiminta saataisiin vakiinnutettua
arvoisa puhemies värderade talman hallituksen painopiste sosiaali ja terveydenhuollossa on muun muassa ennaltaehkäisyssä ja lasten ja perheiden hyvinvoinnissa hyvä niin neuvoloissa tehdään suomen parasta sosiaali ja terveydenhuollon ennalta ehkäisevää työtä ja neuvolat vastaavat myös siitä että lapset saavat kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteensa mutta viime aikoina kuitenkin on tullut ilmi että rokotuskattavuus on joillakin alueilla suomessa laskenut alle laumasuojan tason

arvoisa ministeri onko hallitus varannut resursseja tälle tärkeälle tiedotus ja valistustoiminnalle

rouva puhemies tove jansson kirjoitti aikoinaan kirjan näkymätön lapsi lastensuojelun tilanne on suomessa huolestuttava kirjoittaisiko tove jansson tänä päivänä kirjan näkymätön vanhus millä tavalla arvoisa ministeri ja ministerit annatte resursseja sinne kotihoitoon tuntuu että vanheneminen on synti tänä päivänä ja ikäihmisiä syyllistetään kun te vanhenette niin suomikin joutuu maksamaan ennätyksellisesti siitä ensihoitolääkäri teuvo määttä on jäämässä eläkkeelle terveisiä hänelle hän nosti helsingin sanomissa esiin teeman saattohoito ja oli huolissaan siitä että hoivakodeissa ei useinkaan tunnisteta saattohoitotilannetta millä tavalla tuette sitä että hoivakodit pystyvät myös hyvää saattohoitoa tulevaisuudessa järjestämään arvoisat ministerit varusmiehiä koskeva uudistus todellakin se että he saavat vakuutusturvan astuu voimaan ensi vuoden alusta ja kiitos siitä tein lakialoitteen ja kiitos kaikki kansanedustajat jotka allekirjoititte sen hienoa että laki etenee mutta voisiko sitä soveltaa taannehtivasti tein siitä myös toimenpidealoitteen toivoisin että voisimme huomioida ne varusmiehet jotka ovat vammautuneet loukkaantuneet tai jos on ollut vaikkapa kuolemantapaus koska lakihan on myös sysäys siitä raaseporin

arvoisa rouva puhemies kysyisin ministeri mattilalta ongelma on että vakuutuslääkäreiden päätöksistä valitetaan korkeimpaan oikeuteen korkein oikeus ei saa lausuntoja lääketieteellisiltä asiantuntijoilta tämän takia vääristä vakuutuspäätöksistä tehdyt valitukset roikkuvat sairaanhoitopiirit kieltäytyvät antamasta lääkärinlausuntoja korkeimmalle oikeudelle mikään muukaan taho ei tällä hetkellä niitä anna esimerkiksi valvira on jäävi näitä antamaan omn mukaan asiaan ei voi nyt puuttua koska hallituskausi on vaihtumassa mutta eiväthän nämä oikeuteen valittavat potilaat voi odottaa että hallitus vaihtuu ja ehkä jossain vaiheessa joku tekee jotain tilanne on ollut retuperällä kymmenen vuotta nyt on korkea aika puuttua asiaan talousarviossa on stmn hallinnonalalla varauduttu sataankahdeksaankymmeneenyhdeksään miljoonaan virastojen ja laitosten toiminnan ehtoihin allokoidaanko tästä tarpeellinen määrä asiantuntijoille joita korkein oikeus käyttää

puhemies silloin kun on kiitoksen paikka niin se on tehtävä ja haluan lämpimästi kiittää ministeri saarikkoa mehiläisen länsi pohjan yhteisyrityksen saamasta synnytysten jatkoluvasta meillä on iso ongelma lapissakin ei lapsia tahdo enää syntyä ja nyt sitten jatkossa myös lapin keskussairaala varmaan tulee tämän poikkeuslupamenettelyn piiriin mutta on hyvä asia että saimme nyt jatkoaikaa neuvotella tämä asia kuntoon mutta sitten huolenaiheita on myös nämä koelaskelmat soten ja maakuntauudistuksen osalta osoittavat että lapista lähtee rahaa kolmekymmentäkolme pilkku kuusi miljoonaa euroa eli satakahdeksankymmentäseitsemän eli satakahdeksankymmentäseitsemän euroa per asukas ja tämä on kyllä niin suuri määrä että me emme oikein tiedä miten me tällä jäljelle jäävällä rahalla tulemme pärjäämään ja saamme nämä palvelut hoidettua laajassa lapin maakunnassa lisäksi haluan ottaa esille tämän saamelaisten erillismäärärahan joka on ollut stmn momentilla neljäsataakahdeksankymmentätuhatta euroa ja jolla on hankittu sote palveluita saamenkielisille

arvoisa rouva puhemies monet leikkaukset niin indeksileikkaukset kuin asiakasmaksujen korotukset kuin lääkekorvausten leikkaus ovat kohdistuneet samoihin ihmisiin nyt erityisesti haluaisin kuulla teiltä ministereiltä kakkostyypin diabeetikkojen tämän hetken tilanteesta ja korvausleikkauksesta

jättää näitä lääkkeitä pois tai ovat pienentäneet annostaan omatoimisesti tämä tietenkin lisää eriarvoisuutta eikä ole tietenkään hyvä jos taloudelliset syyt aiheuttavat sen ettei ole varaa näitä lääkkeitä ostaa monet diabeetikot kokevat sen hirveän harmittavana koska he ovat usein monisairaita ja muuta he kokevat että miksi tästä sairaudesta rangaistaan vielä tällä tavalla oletteko seuranneet näitä ja oletteko arvioineet kokonaisvaikutuksia kakkostyypin diabeetikkoihin tämän leikkauksen johdosta

arvoisa puhemies täällä on muutamaan kertaan jo kiitelty tätä veteraaniratkaisua ja itsekin haluaisin tässä kohtaa tuon kiitoksen esittää kaikille ryhmänjohtajakollegoille mutta myös kaikille eduskuntaryhmille ja kansanedustajille ja myöskin hallituksen ministereille hyvästä yhteistyöstä tässä asiassa täällä kovin harvoin ja vähän liiankin harvoin saadaan aikaan päätöksiä mistä ollaan kaikki yksituumaisia mutta tässä meidän kunniakansalaisia koskevassa asiassa semmoinen saatiin ja se on hieno ja tyylikäs asia veteraanijärjestöt ovat jo vuosia toivoneet tätä ratkaisua ja nyt se viimeinkin saadaan toteutettua jokainen ymmärtää että jos tätä ei nyt hoideta niin muutaman vuoden päästä alkaa olla kyllä sitten jo liian myöhäistä että lämmin kiitos kaikille asiaan myötävaikuttaneille
otetaan noin kymmenen minuuttia vielä debattia ja sen jälkeen ministereitten vastaus ja sitten vielä debatti jatkuu

arvoisa puhemies käypä hoito suositukset ovat kansallisia hoitosuosituksia joita suomalaisten lääkäreiden tulee valviran direktiivin mukaan käyttää työssään suositukset laaditaan ja kehitetään sosiaali ja terveysministeriön rahoituksen avulla hoitosuosituksia ei kuitenkaan ole käännätetty ruotsiksi sama pätee pharmaca fennica käsikirjaan joka on kaupallinen tuote tämä ruotsinkielisen aineiston puute vaarantaa tänä päivänä konkreettisesti potilasturvallisuuden ahvenanmaalla eduskunnan oikeusasiamies totesi siksi vuonna kaksituhattaviisitoista että kansalliset hoitosuositukset pitää kääntää ruotsiksi eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksestä on nyt kolme vuotta mutta ruotsinkieliset käännökset käännökset tästä aineistosta aineistosta puuttuvat edelleen kysyn siksi ministeri saarikolta milloin hallitus aikoo määrätä varoja käypä hoito suositusten ja valmisteyhteenvetojen kääntämiseen ruotsiksi

arvoisa puhemies vuonna kaksituhattaseitsemäntoista naisten keskiansiot olivat noin kahdeksankymmentäkolme pilkku neljä prosenttia miesten keskiansioista ja euroissa tämä tarkoitti kuuttasataa euroa täällä budjettikirjassa lukee kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman toteutus työmarkkinaosapuolten kanssa jatkuu mitä tämä käytännössä tarkoittaa kysyn ministeri saarikolta ymmärrän erittäin hyvin kokemuksesta että varsinaiset palkka asiat kuuluvat työmarkkinajärjestöjen hoidettaviksi mutta miten ministeri näkee esimerkiksi perhevapaauudistuksen tarpeen naisten työmarkkina aseman parantamisessa

arvoisa puhemies olen varsin tyytyväinen toimenpiteisiin kaikkein vähäosaisimpien puolesta näitä ovat esimerkiksi tulottomien sv päivärahan omavastuupäivien vähentäminen viidestäkymmenestäviidestä päivästä

on myöskin hieno asia mutta arvoisa puhemies ja arvoisat ministerit suomessa on kuitenkin huolestuttavaa lapsiköyhyyttä johon esimerkiksi lapsiasiainvaltuutettu on toistuvasti puuttunut olemme varmaan yhtä mieltä siitä että isänmaa tarvitsee lapsia kysynkin ministereiltä oliko budjettiriihessä ollenkaan esillä muita toimenpiteitä lapsiperheitten hyväksi esimerkiksi lapsilisien korjaamista

arvoisa puhemies meillä on todella yli satatuhatta lasta jotka elävät köyhyydessä ruokajonoissa on viikoittain tuhansia ihmisiä ja myös eläkeläisköyhyys koskettaa valtavaa määrää suomalaisia kysynkin nyt arvoisat ministerit pystyttekö vastaamaan mikä on vuoden kuluttua vuoden kaksituhattayhdeksäntoista lopussa tilanne tältä osin onko tilanne tämän budjetin ansiosta parantunut jos nyt ette pysty vastaamaan niin me aloitamme jaostossa ensi tiistaina virkamiestemme kuulemisen ja toivon että näihin kysymyksiin tulee heiltä vastaus lapsiköyhyys nälkäjonot ja eläkeläisköyhyys mitä toimenpiteitä aiotte tehdä näissä ja että tulee vastaus siihen kuuluuko hyvinvointi kaikille etuudet vai palvelut niitä ei voi erottaa vaan molempia tarvitaan vanhuksille erityisesti tarvitaan etuuksien parantamista ja palveluja sitten hallitus on valinnut valinnut kohdennetut tukitoimet eikä indeksejä ja pidän sitä kyllä aika perusteltuna

arvoisa rouva puhemies äskeisellä kyselytunnilla oltiin kovasti huolissaan vanhuspalveluista tässä on tuotu esille omaishoitajien murheet olisinkin kysynyt keskusteltiinko hallituksessa siitä olennaisesta ongelmasta joka liittyy omaishoitajiin jotka ovat esimerkiksi myös edunvalvojia tälle vanhukselle nämä ihmiset joutuvat juoksemaan terveyteen liittyvissä asioissa jalan niin sanotusti

lääkkeiden haussa kun omakanta palveluun ei pystytä kirjautumaan se haittaa nimenomaan juuri tätä omaishoitajien työtä se vie turhaa aikaa eli kysymys kuuluu onko hallituksen sisällä mietitty sitä kuinka sinne kelan järjestelmään saataisiin riittävästi voimavaroja eli rahaa niin että tämä tietohallinto ongelma voidaan poistaa ja tehdä sujuvaksi ihmisten ja vanhusten hoitaminen siltä osin

arvoisa puhemies tällä viikolla vietetään muistiviikkoa joten kaikille kaikille kollegoille hyvää muistiviikkoa muistiliitto kannustaa kaikkia meitä tekemään muistiystävällisiä tekoja hallituksen toimet eivät valitettavasti aina sitä ole ja viimeisin esimerkki tästä on se että käsittääkseni hallitus ehdottaa ensi vuoden talousarviossa että säästettäisiin vanhustenhoidosta yli neljä miljoonaa euroa laatusuosituksia tarkistamalla olenko minä nyt ymmärtänyt tätä keltaista kirjaa oikein käytännössä jos tämä on näin tämähän tarkoittaisi henkilöstömitoitusten laskemista tai ammattitaitovaatimuksista tinkimistä ja tämä taas tarkoittaisi palveluasumisessa ja yhteisökodissa ikäihmisten elämänlaadun heikentymistä tilanne on tällä hetkellä jo monessa yhteisökodissa ja palveluasumisessa huono ja oikeusasiamieshän on toistuvasti ottanut kantaa siihen että tilanteelle pitäisi jotain tehdä lopuksi vielä arvoisa ministeri saarikko yhteisökotikin on koti eli tehostettu palveluasuminen ei ole laitosasumista se on kotiasumista ja sen takia minä esimerkiksi olen aina sanonut että että välimuotoista asumista pitää olla laitosasumista me emme

arvoisa rouva puhemies terveydenhuollon hyvät hoitotulokset vaativat kehittämistä ja eri tietolähteiden yhdistäminen on on sitä millä sitä kehitystä saadaan vietyä eteenpäin budjetissa on on kasvustrategian osalla genomi ja syöpäkeskuksen ja lääkekehityskeskuksen määrärahat toisaalta eduskunnassa on nyt sitten paljon keskusteltu terveydenhuollon tietojen toissijaisesta käytöstä näettekö ministeri saarikko että uuden lupaviranomaisen avulla saadaan turvallisuutta nykyisenkaltaiseen tutkimustoimintaan uusien tietolähteiden tietolähteiden yhdistämiseen nykyisiin tietojärjestelmiin ja miten näette eli tapahtuuko tutkimustoiminta sitten tulevaisuudessa suomalaisten tutkijoiden toimesta vai näettekö että tietoja voitaisiin hyvin käsittelemättömästi viedä esimerkiksi ulkomaille ja

osaamiseen ja tutkimukseen saatiin rahoitusta yli sata miljoonaa erityisesti nuoret tutkijat on siinä huomioitu ja myöskin ammattikorkeakoulut ja erilainen innovaatiotoiminta tutkimuksella on välittömiä parannuksia tautien tunnistamiseen tai potilashoitoon vaikuttavampi hoito on sekä potilaan että yhteiskunnan etu ja näin saavutetaan myös suoria kustannussäästöjä myös leikkausten tehon ja vaikuttavuuden tai uusien hoitomuotojen toimivuuden arviointi on tutkimustyön tuloksia ei voi olla kuitenkaan niin että kliinisen tutkimuksen rahoituksen merkitys on perusteltava syksystä toiseen tarvitsemmekin pitkän aikavälin sitoutumista lääketieteelliseen kliiniseen ja perustutkimukseen ja tähän pitäisi valmistella askelmerkit onko tämäntyyppistä suunnitelmaa tehty

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitosta ministeri saarikolle siitä että hän pitää rokotuspolitiikan korkealla se on erittäin hyvä ja me vielä parempaa rokotepolitiikkaa ympäri maatamme ja tarvitsemme myös sen ymmärryksen meidän nuorilta vanhemmilta että he näkevät kuinka tärkeätä on rokottaa lapsensa mutta arvoisa puhemies olen erittäin huolissani siitä tilanteesta mikä nyt tällä hetkellä vallitsee meidän maassamme kun tehdään uudistuksia niitä pitäisi tehdä niin että kansalaiset kokevat että ne ovat oikeudenmukaisia nyt kuitenkin sairaalaverkkoa on ajettu sillä tavalla alas että pienemmissä sairaaloissa ei saa enää tehdä yksinkertaisia päiväkirurgisia leikkauksia sellainen toiminta joka on toiminut hyvin ja johon potilaat ovat olleet tyytyväisiä on nyt kielletty ja samalla tulee myös hätähuuto tietyiltä keskussairaaloilta tämä keskittämisasetus on viemässä meidät tilanteeseen jossa myös keskussairaaloissa tulee ongelmia tiettyjen leikkausten osalta heiltä vaaditaan että heillä on päivystysmahdollisuus mutta samalla sanotaan että ette saa päiväsaikaan leikata jos ette

arvoisa rouva puhemies hallitus on tehnyt hyvää työtä ja olisi monta asiaa ja kohtaa joista hallitusta voi kiittää tällä kertaa nostan esille turvakotitoiminnan haluan kiittää hallitusta siitä että se on löytänyt rahaa tähän erittäin tärkeään toimintaan rahaa lisätään kaksi miljoonaa euroa ja se kokonaissumma taitaa nyt olla yhdeksäntoista pilkku kuusi miljoonaa elikkä lähes kaksikymmentä miljoonaa euroa kokemuksesta tiedän että monissa akuuteissa väkivaltatilanteissa turvakoti on joskus ainoa vaihtoehto väkivallan kohteeksi joutuneen henkilön auttamiseksi ja suojelemiseksi valitettavasti näyttää siltä että lähisuhdeväkivalta ei vähene vaan lisääntyy tämän takia on erittäin hyvä että hallitus on huomannut tämän ongelman reagoinut tähän ongelmaan ja kohdentaa nimenomaan akuuttiin tarpeeseen määrärahoja kiitoksia hallituksen toiminnasta

arvoisa puhemies kiinnitin aivan samaan huomiota kuin edustaja mäkisalo ropponen täällä talousarviokirjassa sivulla kolmesataaneljäkymmentäkuusi on todellakin

miinus neljämiljoonaakolmesataatuhatta euroa vanhuspalvelujen laatusuositusten tarkistamiseen tähän toivoisi kyllä saavan vastausta että aiotteko todella leikata yli neljä miljoonaa euroa vanhustenhoidon laadusta hoitohenkilökunnalla ja lääkäreillä ei ole riittävästi aikaa vanhuksille olla läsnä edes nykyisillä mitoituksilla erityisesti läsnäoloa tarvittaisiin saattohoidossa oleville tästä saattohoidosta toivoisi että saisimme tänne eduskuntaan käsiteltäväksi saattohoitolain kysynkin arvoisalta ministeriltä oletteko valmistelemassa sitä ja tuomassa sen tänne eduskuntaan

arvoisa rouva puhemies nostan kuin edustaja hongisto suomi on siis naisille erittäin vaarallinen maa lähes joka kolmas nainen on kohdannut väkivaltaa parisuhteessaan siis joka kolmas kesällä pääministeri sipilä kertoi havahtuneensa vihdoin tähän luettuaan sisäministeriön raportin jossa näitä karuja lukuja kerrattiin hänen ulostulonsa ja kommenttinsa vaikuttivat niin aidoilta että uskalsin toivoa että tässä budjetissa tehdään merkityksellisiä tekoja tässä lisätään kaksi miljoonaa euroa turvakotien rahoitukseen mikä on erittäin hyvä asia siitä kiitos hallitukselle sama kuin edellisenä vuonna trendi on nyt oikea suunta on oikea mutta silti en voi olla kokematta pettymystä sen eteen että eikö enempään pystytty koska me me olemme allekirjoittaneet istanbulin sopimuksen

yksi taho joka koordinoisi ja ennalta ehkäisisi väkivallan kohtaamista ja sen

puhemies täällä on hyviä kysymyksiä enkä toista erityisesti esimerkiksi edustaja modigin kysymystä tarve on erittäin suuri ja tuemme ministeriä siinä että lisämäärärahoja tarvittaisiin myös esimerkiksi ihmiskaupan uhrien turvakotipaikkojen saamiseksi minunkin kysymykseni liittyy köyhyyteen joka kohdistuu erityisesti naisiin yksinhuoltajaperheisiin pienten lasten yksinhuoltajaäitien perheisiin ja sitten vanhoihin vanhoihin naisiin heidän elämäntilanteeseensa

suuri osa muistisairausongelmasta haluaisinkin kysyä me tiedämme että myöskin varhaislapsuudessa koettu köyhyys vaikuttaa erittäin haitallisesti lapsen kehitykseen olisiko mahdollista että voisimme löytää nyt vihdoinkin jonkun ratkaisun siihen millä tavalla lapsilisien ja toimeentulotuen yhteensovittaminen katkaistaan koska kaikkien lapsilisien pitäisi olla tasoitusta ei lapsellisten perheiden tulonmuodostukseen eikä niin että kaikkein köyhimmät

arvoisa puhemies hallitukselle kiitos ensin siitä seitsemänkymmenen miljoonan euron paketista jolla korjataan niitä leikkauksia joita tehtiin silloin vaalikauden alussa sitä työtä toki pitää vielä jatkossa jatkaakin oikeastaan kaksi kysymystä ensimmäinen on se että itseäni on hämmentänyt kovasti viime aikoina rokotuksista saamani palaute onko ministerillä vastausta siihen mistä tämä johtuu että niin moni pelkää nyt sitten tätä

minä uskon että kela etsii ratkaisuja olen sielläkin käynyt neuvottelemassa tästä löytääkseen sen keinon että voisi meno paluutaksa olla olemassa se säästää myöskin ilmastonmuutosta ajatellen turhia ajoja tämä tulee kelalle kalliimmaksi se tiedetään jo nyt
arvoisa puhemies mietin äsken kyselytunnilla ja nyt kun katselen ympärille salin kollegoita että mitä me ihan aidosti oikeasti voisimme tehdä vanhusten palveluiden tilanteen hyväksi on turha mennä hokemien tai mantrojen taakse tai ikään kuin puolustautua tässä asiassa kuka mitäkin on tehnyt tilanne on tällä hetkellä sen suuntainen että muutos on saatava ja muutos on saatava pian minä luulen että me kaikki tunnistamme tämän asian toinen asia on tämä eriarvoisuus joka nostetaan tässä budjettikirjassakin ensi vuoden yhdeksi teemaksi eriarvoisuuden vähentäminen pitääkin kysyä ministeri mattilalta mihin perustuvat nämä sosiaalietuuksien indeksijäädytykset tässä tilanteessa jossa kaikki hallituksen ministerit sanovat että talous kasvaa ja ja yksityistalouksien tilanne kohenee ei se ole kyllä sosiaalipolitiikkasuosituksia eikä ole edes valtiontalouden politiikkasuosituksia viisautta edes talousviisautta

arvoisa puhemies on ollut hienoa kuunnella tässä salissa kuinka hyvin yksimielisiä olemme siitä että meidän täytyy tähän köyhyyteen puuttua sillä todellisuutta tämän päivän suomessa on että meillä on kasvava joukko köyhiä ihmisiä ja köyhiä lapsia kuitenkin tässä budjetissa ne teot köyhyyden torjumiseksi on hyvä että vähimmäispäivärahoja korotettiin mutta sinne jäävät indeksileikkaukset perusturvaan perusturvan tasoa ei nostettu opintotukea on on laskettu ja kun me tiedämme että köyhyys ja sairaus usein kulkevat käsi kädessä niin sitä ei näissä maksukatoissa ole huomioitu niin että yhdistettäisiin olen miettinyt miksi nämä hyvät puheet eivät konkretisoidu ajattelen itse että yksi syy se että meillä ei ole kunnollisia mittareita siihen meillä on mittarit työllisyyteen meillä on mittarit velkaan ja niiden suhteen yleensä pääsemme eteenpäin mutta meidän pitäisi luoda kunnolliset mittarit siihen miten me mittaamme köyhyyttä jotta me voimme varmistaa että me pääsemme köyhyydestä eteen ja

minusta myös paljon yhteisiä nimittäjiä yritän vastata ensiksi muutamaan pienempään täsmäkysymykseen aloitan rokotteista niistä kysyivät ainakin edustajat anttila henriksson ja rehn kivi meillä on siis budjetissa esitys siitä että että laitetaan pikkusen lisää rahaa influenssarokotteisiin niin että lapsijoukkoa joka kuuluu julkisesti rahoitettujen rokotusten piiriin influenssarokotuksissa kasvatetaan tältä vaalikaudelta on jo hyvä päätös vesirokkorokotteesta joka niin ikään otettiin osaksi rokotusohjelmaa ja on aivan totta että kannan syvää huolta rokotekattavuudesta se ei ole vain suomalainen ongelma vaan erittäin kansainvälinen kysymys johon liittyy paljon myös vääristynyttä tietoa jota sosiaalinen media levittää rokotteet ovat suomalaisen kansanterveyden yksi keskeinen kulmakivi

laki ei tälläkään hetkellä mahdollista sitä irtisanomisperusteeksi ja erityisesti hoitohenkilöstön huoli on liittynyt influenssarokotuksiin nyt käymme tarkastelemaan tätä pykälää ja toivon suuresti että valiokunta jos tällaiseen muutokseen nyt ryhdytään näin ministeriössä olemme linjanneet voisi tuon pykälän sitten nopeasti käsitellä jos alan henkilöstö työnantajat ja ministeriö pääsevät tässä nopeasti hyvään yhteisymmärrykseen eli tuo huoli huoli siltä osin on kuultu

muistisairauksiin liittyvistä duodecimin käypä hoito suosituksista on käännös mutta muista ei vielä tarpeeksi en tunne tätä kysymystä tarpeeksi tarkasti ja toivon että voisimme yhdessä siihen perehtyä käypä hoito suositusta on rahoitettu erillisrahalla tälle vuodelle itsemurhan kohdanneiden omaisten tai itsemurhaa yrittäneiden hoitoon suomen kielellä mutta emme ole pystyneet rahoittamaan laajennusta ylipäätään ottaen käännöstyöhön ruotsiksi ja tuo huoli on aiheellinen

historiassa koettuihin traumoihin ikään kuin osana kenties laajempaa sovintoprosessia valtioneuvoston kanslian määrärahojen alle lisättiin psykososiaaliseen tukeen rahoitusta puolitoista miljoonaa tähän asiaan siinä on myös siis sosiaali ja terveyspalveluiden vahva ulottuvuus psykososiaalisen tuen

vaalien ollessa ohi ei syntyisi minkäänlaista taukoa vaan ikään kuin uusi hallituskin jo tuon kirjauksen puitteissa toivottavasti sitoutuisi tätä toimikuntaa jatkamaan sitten arvoisa puheenjohtaja täällä oli erittäin paljon puheenvuoroja jotka liittyivät vanhuuteen on hyvin laaja alainen vastaukset eivät myöskään ole lyhyitä samoin lapsiperheköyhyyteen ja lastensuojeluun yritän nostaa muutaman teeman esiin mitä voisin arvella budjetissa olevan vastauksia perhepoliittisesti syntyvyyteen ja lapsiperheköyhyyteen vähimmäispäivärahojen nosto vastuuministerikollegan salkussa erilaisten perheiden asettaminen samaan asemaan muun muassa adoptioperheet suhteessa perhevapaajärjestelmään lastensuojeluun ja lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisiin perhepalveluihin hallitus kohdistaa ensi vuodelle viisitoista miljoonaa euroa lisärahaa pidän tätä merkittävänä puheenjohtaja jos muodostuu mahdollisuus niin jatkan tietysti mielellään tarvittaessa myös tästä

haluatteko vielä jatkaa tässä

kiitos edustaja kiljunen nosti esiin omaishoidon kriteerit on aivan totta että silloin kun ikään kuin tehdään yhdenvertaisuutta asetetaan raja jonnekin ja voi olla että jonkun asema yksiselitteisesti huononee mutta silti puolustan yhdenvertaisuutta isommissa rakenteissa

alueilla joissa nyt on voimakasta voimakasta debattia erikoissairaanhoidon työnjaosta vahva painopiste keskusteluissa siirtyisi ennen kaikkea ikäihmisten palveluiden turvaamiseen niin moniulotteinen se kysymys on ja vielä arvoisa puhemies turvakotitoiminnasta totean se liittyy osaltaan myös perhepolitiikan otsakkeen alle tällä hallituskaudella rahoitus on noussut useita kymmeniä prosentteja me olemme sitoutuneet istanbulin sopimukseen työtä tulee jatkaa mutta jos haluaa puuttua suomessa lähisuhdeväkivaltaan turvakodit eivät ole ainoa vastaus vaan pitää kyetä tekemään myös ennalta ehkäisevää asennemuokkaustyötä ja siitä paljolti vastaavat myöskin järjestöt ministeri mattilan stea rahoituksen alla

kiitoksia rouva puhemies aloitetaan siitä kysymyksestä mitä täällä on käsitelty paljon eli kuuluuko kasvu kaikille edustaja kankaanniemi esitti kysymyksen perustellun kysymyksen että mikä paranee paraneeko tilanne jos näitä hallituksen täsmätoimia tässä ajatellaan päiväraha nousee kahdeksankymmentä euroa kuukaudessa niin mielestäni se on merkittävä parannus tai jos ajatellaan lex lindströmiä joka on tuonut enimmillään jopa kaksisataa euroa kuussa eläketukea se on se on mielestäni parannus samoiten nämä esiin nostetut tässä jo käsitellyt asiat viidenkymmenenviiden päivän omavastuu takuueläkkeen nosto lääkekaton alentaminen lääkeostojen vuosiomavastuun eli lääkekaton laskeminen ne ovat juuri niitä täsmätoimia jotka mielestäni parantavat tilannetta tämä on tehty tietenkin sen menokehyspäätöksen mukaisesti olen vastuuministerinä tuonut nämä lait mukaan lukien sen indeksijäädytyksen mutta kokonaisuudessaan budjettia voi tulonjakovaikutukseltaan luonnehtia neutraaliksi jos mietitään veroratkaisuja tai esimerkiksi yle veron poistoa kaikkein pienituloisimmilta edustaja nurminen esititte hyvän kysymyksen diabeteslääkkeistä kelan tutkimusblogeista löytyy myös näistä tietoa hallitustahan edellytettiin juuri valiokunnan lausumalla seuraamaan sitä tilannetta

lääkekorvauksen muuttaminen aiheuttaa täällä esimerkiksi vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista tilastotieto kulutus on vähentynyt yksi pilkku neljä prosenttia kelan tilastojen mukaan toimeentulotukeen tällä ei ole ollut tutkimuksen mukaan vaikutusta eli että tämä muutos olisi vaikuttanut toimeentulotuen lisääntyneeseen hakemiseen itsessään tähän lääketieteeseen en kauhean pitkälle voi tietenkään mennä mutta myöskin hoitokäytännöt ovat varmaan jonkun verran muuttuneet edustaja harkimo esititte tärkeän kysymyksen tästä korkeimman korkeimman oikeuden lausunnosta joka on ollut stmssä esimerkiksi kesäkuussa keskustelussa eli stmn alustavan näkemyksen pyysin tästä ja stm pitää tätä aloitetta aiheellisena kesäkuussa on käyty sairaanhoitopiirien kanssa keskusteluja ja silloin on näyttänyt siltä että tämä ongelma ei olisi aivan yhtä akuutti kuin korkeimman oikeuden aloitteessa todetaan lainsäädäntöprosessista tämä ei ole siitä kiinni että tämä hallitus ei ehtisi tätä antaa mutta lainsäädäntöön ja sen säätämiseen myös kuluu aikaa ja se täytyy mielestäni suoda kun tämmöistä esitystä valmistellaan mitä siihen sitten liittyykään analyysia ja muuta mitä liittyy lainvalmisteluun muutenkin

sekin on totta että tiukka tiukka lakilista on olemassa eduskunnassa mutta pääsääntöisesti tähän tulee kyllä suhtautua positiivisesti voinko arvoisa puhemies jatkaa vielä hetken

edustaja anttilalle näistä kela kyydeistä että ymmärtääkseni tällä hetkellä kela kyytien meno paluu kyydin tilaaminen on ohjeistuksella mahdollista kela toimivaltaisena viranomaisena on onneksi löytänyt työkaluja ja heillä on se toimivalta etsiä ratkaisuja heidän aiheuttamiin ongelmiin tällä hetkellä tiedetään että puheluiden puheluiden jonotusajat ovat lyhentyneet ja autoja on ollut riittävästi mutta tilanne ei ole vielä se mikä sen pitäisi olla eli sata prosenttia kyllä näiden kyytien pitäisi tulla kun asiakas kyytiä tarvitsee tämä on sitä mitä on säädetty perustuslaissa ja meillä on peruspalveluihin oikeus mutta nyt arvoisa puhemies jatketaan seuraavassa

arvoisa puhemies ministeri mattila te ette vastannut mitään siihen mihin perustuvat nämä indeksileikkaukset tässä tilanteessa siis tilanteessa jossa muiden talous kohenee ja kasvaa indeksileikkaukset lisäävät maassamme eriarvoisuutta me tiedämme että sosiaalipolitiikan teorioihin tällaiset indeksileikkaukset tässä tilanteessa eivät kyllä perustu eivät myöskään talouspolitiikan teorioihin siksi haluaisin kysyä teiltä vastausta mihin tämä perustuu miksi olette päätyneet tässäkin tilanteessa tekemään indeksileikkaukset lisäksi olisin myös kysynyt miten voidaan kehuskella sillä että lääkkeiden vuosiomavastuurajaa alennetaan viisi miljoonaa euroa on hätäinen paikkaus sille että kaksituhattaseitsemäntoista leikattiin kaksikymmentä miljoonaa kakkostyypin diabeteslääkityksestä kaksituhattakuusitoista lääkekorvausten omavastuuta nostettiin kaksitoista pilkku viisi miljoonaa ja keliakiakorvaus poistetiin miinus kymmenen miljoonaa

emme saaneet

eli minkä takia ja onko todella näin vanhusten laatusuosituksista ollaan leikkaamassa mitä leikkaukset käytännössä tarkoittavat siellä arjessa

vietämme nyt muistiviikkoa suomessa suomessa vuosittain sairastuu muistisairauteen noin viisitoistatuhatta ihmistä meillä on kaksisataatuhatta muistisairasta ihmistä ja ja vahva tahto meillä hallituspuolueilla on että jokainen ikäihminen myös muistisairaudesta huolimatta voi elää omannäköistään elämää hallituksella on mainio kärkihanke jolla kehitetään kotihoitoa siitä on tullut erittäin hyviä tuloksia kotikuntoutusta yhden luukun

se siirtyy ja kärkihankkeen rahat loppuvat kysynkin ministeri saarikolta mihin toimiin te ryhdytte jotta nämä hyvät käytänteet jalkautuisivat kun nyt sote uudistus tulee siirtymään kun sitä rytmitetään uudestaan eikö nyt valtakunnan tasolla pitäisi ministeriön tästä huolehtia jos se jää vain kuntien harteille niin en usko että että siinä

arvoisa rouva puhemies vanhustenhoiva on erittäin tärkeä asia tämä teemahan ei vanhene täällä tuntuu siltä soten myötä erityisesti ikäihmiset ovat siellä keskiössä ja me tarvitsemme hoivapalveluyrittäjiä pieniä toimijoita toki myös niitä suurimpia millä tavalla turvaatte nyt sitten tämän soten keskellä että myös pienet toimijat pystyvät esimerkiksi perhehoivakotia ylläpitämään se on kuitenkin vaativa vaativa homma sinne tarvitaan myös hoitajaresurssia ja ja kuitenkin yrittäjälle hoiva ala on harvoin suurta bisnestä on hyvä että tämä rokotusasia mihinkä suomalaiset hoitajat ovat joutuneet selvitetään kyllä pohjia myöten koska niin paljon tulee palautetta ja niin pahalle se tuntuu että ollaan irtisanomisuhan edessä koska ei ei tätä vastausta eikä ratkaisuja löydy saattohoidosta kysyisin samaa kuin edellinenkin edustaja tekivät lakialoitteen lakiahan ei ole olemassa se pitäisi kirjoittaa alusta loppuun turvaavatko nämä nämä hallituksen toimet nyt yhdenvertaisen saattohoidon

kesällä kun kela taksiuudistus astui voimaan meille kansanedustajille tuli valtavasti viestejä hätääntyneiltä ihmisiltä sairailta ihmisiltä vanhoilta ihmisiltä kela taksia ei tule sitä joutuu odottamaan kohtuuttoman kauan ei pääse tarvitsemaansa hoitoon vammaisille ei ole löytynyt sopivaa määrää invakyytejä esimerkiksi keski uudellamaalla yrittäjiä on aivan liian vähän koska kelan kilpailutukset ovat menneet aivan pieleen ja ovat olleet

kohtuuttomia myös näille taksialan yrittäjille nyt olisi se hetki että ministerin pitäisi puuttua tähän tilanteeseen vakavammin ei voi vain todeta että ollaan menty parempaan suuntaan kun selvää viestiä tulee vieläkin eri puolilta uuttamaata lapinjärveltä viimeksi että eivät nämä kyydit vieläkään

arvoisa puhemies on hyvä muistaa ettei indeksijäädytys koske toimeentulotukea ja ja indeksijäädytyksestä huolimatta vähimmäismääräiset päivärahat nousevat ja takuueläke nousee ja lääkekatto laskee indeksijäädytysten vaikutukset ovat mielestäni hyvin minimaalisia kun otetaan huomioon hallituksen tekemät tasokorotukset päivärahoihin ja takuueläkkeeseen sekä verotuksen muutokset myös uusi oppimateriaalilisä parantaa erityisesti heikossa taloudellisessa asemassa olevia kotitalouksia nämä kaikin osin staattiset laskelmat eivät kuitenkaan ota huomioon talouspolitiikan työllisyysvaikutuksia jotka muuttavat talouspolitiikan tulonjakovaikutuksia positiivisempaan suuntaan kaiken kaikkiaan kuitenkin hallituskauden päätökset ovat olleet joko hieman tuloeroja lisääviä tai neutraaleja riippuen oletuksista ja niissä käytettävistä mittareista

hallitus on antanut eduskunnalle esityksen jossa varusmiehille ja heidän omaisilleen maksettavia korvauksia nostetaan mikä on hieno asia jokainen ihminen on samanarvoinen tilanne on on ollut hyvin epäoikeudenmukainen kun suomessa varusmiehille maksettavat korvaukset ovat olleet mitättömiä verrattuna esimerkiksi rauhanturvaajille maksettaviin korvauksiin hallitus ehdottaa että tämä tilanne korjataan mutta vasta sitten kun laki tulee voimaan eikö ministeri ole sitä mieltä että myös tänä ja viime vuonna aiheutuneista vammoista ja kuolemantapauksista tulisi maksaa kunnollinen korvaus varusmiehelle tai tämän perheelle eikö se olisi oikeudenmukaista

rouva puhemies oikeastaan tästä samasta asiasta eli on hienoa että asevelvollisuutta suorittaneille joille tässä tärkeässä isänmaan palveluksessa sattuu joku vammautuminen tai jopa kuolemantapaus jatkossa voidaan suorittaa lisäkorvaus ja edustaja juvonen on tehnyt tässä erittäin hyvää työtä eli näin asiat voivat edetä edetä hyvällä yhteistyöllä yli hallitus oppositio rajojen haluan antaa meidän sosiaali ja

viivalle ovat he sitten sotainvalideja tai rintamalla palvelleita miehiä tai naisia niin he tulevat nyt saamaan kaikki samat palvelut haluan tästä antaa kiitoksen teille mutta myös kaikille edustajakollegoille jotka ovat olleet asiaa eteenpäin viemässä

arvoisa rouva puhemies täällä edustaja karimäki otti esille kela kyytien onnettoman tilanteen tämän kilpailutuksen johdosta ja olen ministeri mattilalle henkilökohtaisesti toimittanut tiedot viimeisimmistä käänteistä mitä tuolla ylä savon alueella on tapahtunut elikkä kun näitä sopimuskuljettajia ei tämä välityskeskus ole saanut tarpeeksi niin se on lähtenyt oppisopimuksella oppisopimuksella kouluttamaan uusia kuljettajia joitten ainut vaatimus on ollut b ajokortin hallinta herää kysymys ovatko nämä oppisopimuksella koulutukseen otettavat kuljettajat sellaisia jotka pistetään ajamaan vammaiskuljetuksia pitkäaikaissairaitten kuljetuksia sellaisia heikommassa asemassa olevien henkilöitten kuljetuksia joihin tarvitaan varmasti ammatillista osaamista ja kokemusta

todellakin ministeriössä tehtäisiin nyt kaikki mahdollinen tutkittaisiin mikä tässä kilpailutuksessa meni näin pahasti pieleen ja on todella väärin niitten paikallisten yrittäjien kohdalta että tällä tavalla

kuuluu kaikkein pienituloisimipiin sitten myös nämä hallituksen asettamat leikkaukset indeksileikkaukset kohdistuvat myös tähän samaan väestöryhmään nyt näillä ihmisillä on ollut pelko siitä onko heillä mahdollisuutta saada palveluita onko heillä asiakasmaksukykyä saada näitä palveluita meillä on mahdollisuus saada myös kohtuullistamista näihin nyt tätä ei kuitenkaan millään tavalla toteuteta missään vaan vaan käytännössä se on kuollut kirjain nyt kysyisin ministeri mattila mitä tulette tekemään sen eteen että tätä asiakasmaksujen kohtuullistamista lähdettäisiin aidosti toteuttamaan eri puolilla suomea

arvoisa rouva puhemies pari asiaa liittyen tuohon maatalouden raskaaseen tilanteeseen huoleni ammattitaitoisten työntekijöiden saamisessa lomitukseen tänä päivänä on iso haaste kehittyvillä tiloilla ja budjetissa onkin myöskin oppisopimukseen vajaa kaksisataatuhatta euroa nyt varattu onko tämä missään suhteessa ministereiden mielestä siihen että me voimme turvata myös sen että jatkossa ne viljelijät ja yrittäjät pääsevät ammattitaitoisen lomittajan voimin myöskin vapaalle ja entistä tärkeämpää tänä päivänä on myös se että kun lomittajaa tarvitaan sijaisaputarpeeseen silloin kun yrittäjä sairastuu niin niin sen ammattitaidon pitää olla olla silloin äärimmäisen kohdallaan toinen huoli on tässä velanmaksujen kohdalla nyt viivästyskorkojen alentamiseen tuli myöskin budjettiin määräraha voisiko tässä olla vielä tehtävissä jotakin niin että nämä velanmaksut eivät menisi niin nopeasti yrittäjältä ulosottoon vaan vaan että viivästyskoron rahoituksella myöskin voitaisiin maksuaikaa

arvoisa puhemies hyvät ministerit olen harmissani kuten useimmat meistä tässä salissa sote uudistuksen viivästymisestä tästä syystä useat terveydenhuollon kehittämishankkeet joutuvat nyt odottelemaan miesten ja naisten terveyserot ja erot elinajanodotteessa ovat edelleen merkittäviä samoin eroja on terveyspalveluiden käytössä naiset käyttävät terveyspalveluita miehiä enemmän ja naiset elävät myös keskivertoisesti kuusi vuotta miehiä

erityisen huolestuttavia ovat erot elinaikaennusteen osalta maakuntien välillä pohjanmaalla syntyvät poikavauvat elävät ja voivat odottaa elävänsä kolme pilkku kahdeksan vuotta etelä savossa syntyneitä ikäkavereitaan pidempään mitä toimenpiteitä ministeriössä nyt ja tulevana vuonna tehdään terveys ja elinaikaerojen kaventamiseksi sote uudistuksen toimeenpanoa odotellessa

arvoisa rouva puhemies kiitos edustaja heinoselle ja edustaja rehn kivelle että mainitsitte tämän varusmiehiin liittyvän takaisin koska kuulin että tästä ruvettiin keskustelemaan kiitän siitä ja toistan sen kysymykseni minä uskon että oikeus ja kohtuus ja jokaisen sydämen asia täällä eduskunnassa on se että suomalainen varusmies saa myös sen vakuutusturvan minkä kriisinhallinnassa toimiva silloin ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista sai se on erittäin hyvä asia että nyt huomioidaan myös nämä vapaaehtoisesti armeijaan menevät naiset ja lakisääteistä

voisiko lakia soveltaa taannehtivasti elikkä ne jotka ovat jo vammautuneet tai jos on tullut kuolemantapaus olisivat oikeutettuja korvauksiin minä uskon että se on sellainen asia että se olisi kaikille tahtotila ja ja siinä osoittaisimme kyllä sen että olemme oikeuden ja kohtuuden asialla siitä teen toimenpidealoitteen ja toivoisin että ministerit käytte sen läpi toivon todellakin että katsotte olisiko mahdollista kohdistaa sinne se resurssi se ei varmasti kovin paljoa olisi

puhemies täällä on paljon puhuttu kela takseista ja suurin osahan näistä toimii minulle hyvin läheinen ihminen soittaa viikkoa aikaisemmin ja ainakin tähän asti sieltä maakunnan kolkasta taksit ovat saapuneet ajallansa mutta tässä on varmaan vielä parantamisen varaa sitten meistä jokainen vanhentuu ja minäkin ja tiedetään että yhä vanhemmat ovat terveempiä ja eletään pitkään sitten täällä on puhuttu vanhusten kotihoidosta ja paljon on niitä muistisairaita ja lehdissä lukee näistä vanhusten kotikuolemista ja kaikesta mutta muistan myös sen ajan kun itse olen hoitanut vanhempia niin kuin saksassa ja euroopan maissa omaiset hoitavat vanhuksia tämähän lopetettiin suomessa seitsemänkymmentä luvulla puhun omasta kunnastani siellä jokaiselle annetaan tämä omaishoitomahdollisuus jos halutaan sitten on paljon eri järjestöjä ja seurakunnat ystävyystoiminta jotka käyvät katsomassa vanhuksia koska vanhuksien suurin ongelma on yksinäisyys ja turvattomuus myös meidän jokaisen lasten ja omaisten pitäisi ottaa osaa vanhustenhoitoon

arvoisa puhemies tänään jo kyselytunnilla pääsinkin kysymään mieltä askarruttavista asioista ainakin sen osalta että tässä ajassa on myös paljon sellaista pelkoa ja turvattomuutta ilmassa johon meidän pitäisi pystyä eduskunnassa paremmin vastaamaan tämä liittyy sekä ikäihmisten huoleen siitä voiko tässä maassa vanhentua niin että saa apua ja tukea jatkossa että toisaalta niihin nuoriinkin jotka yhteiskunnan ulkopuolelle saattavat helposti tipahtaa näin ollen minusta on paljon sparrauksen paikkaa siinä millä tavalla näillä alueilla voitaisiin tehdä paremmin koska keskustelua on tässä jo käyty ajattelen että kysyn nyt kun on mahdollisuus ministereiltä lähinnä siitä oletteko jo tässä sote työssä pohtineet tavalla me tosiasiassa voisimme vastata ihmisten todellisiin palvelutarpeisiin palvelulupauksesta on paljon puhuttu ja ja on pohdittu että syksyllä sitten tehtäisiin siitä viimeisiä poliittisia linjauksia mutta voisiko ajatella että puhuttaisiin

arvoisa puhemies luin jokin aika sitten lehdestä artikkelin jossa viljelijä meni talosta toiseen ja osoitti toimittajille taloja miten oli oman käden kautta talosta viljelijä lopettanut itsensä tai muuten henkisesti erittäin raskaassa tilanteessa jossa tilan talous oli joutunut huonolle tolalle olen kuullut projektityöntekijöiden järkyttäviä kertomuksia siitä kuinka maatiloilla voidaan huonosti ja miten tilan talous ja eläintenhoito vieneet viimeisetkin voimavarat kiitän hallitusta ja ministeri saarikkoa siitä että budjettiin on osoitettu kolmen miljoonan lisämääräraha välitä viljelijästä projektiin jossa näihin ongelmiin ollaan puuttumassa kysyisinkin ministeriltä onko tämä määräraha riittävä ja millä mahdollisilla keinoilla tämmöinen tärkeä projekti saataisiin jatkumaan pysyvämpänä toimintana

arvoisa rouva puhemies täällä on sinänsä aiheellisesti otettu esiin nämä indeksijäädytykset niistä täytyy muistaa että perusta niillehän on se taloudellinen tilanne missä oltiin vuonna kaksituhattaviisitoista jos taloutta sopeutetaan korostan tämän hallituksen oli pakko sopeuttaa edellisen suomen taloutta niin pakkohan meidän on tällaisiin isoihin kokonaisuuksiin puuttua ja niin puututtiin nyt talous on sopeutettu työllisyys kasvaa yli satatuhatta työllistynyttä täytyy muistaa että indeksijäädytyshän ei koske toimeentulotukea ja vähimmäismääräiset päivärahat nousevat siitä indeksijäädytyksestä huolimatta ja takuueläke nousee ja lääkekatto laskee hyviäkin päätöksiä siis on voitu tehdä kun talous on saatu kuntoon mutta se mistä haluan erityisesti hallitusta kiittää mistä olen keskustellut järjestöjen kanssa on tämä adoptio ja monikkoperheiden aseman parantaminen isille myönnetään isyysraha pidennettynä ja lapsen yksinhuoltajaäidille myönnetään oikeus isyysrahaa vastaaviin vanhempainrahapäiviin tämänkaltaiset ratkaisut ovat niitä joita pitää katsoa myös ensi hallituskaudella täsmätoimenpiteitä tällaisille erityisryhmille niin kuin tämä on

puhemies sen verran debattia taitaa syntyä että on pakko todeta tähän puheenvuoron perään että kyllä se on poliittinen valinta ja tahdon asia mistä vaikeina aikoina halutaan säästää ja kyllä sivistystä monesti mitataan sillä miten me kohtelemme heikoimpiamme tältä osin olisin vielä sen ymmärtänyt että vuonna kaksituhattaviisitoista hätäjarrutusta jatkettiin siltä osin että jouduttiin tekemään ankariakin säästöjä mutta sitä ei ymmärrä kukaan että silloin kun talous vetää niin sille porukalle joka on vähistään kaikkein eniten antanut

niitä suuria kasvun hedelmiä näistä pienistä puroista ei koostu sellaista uskottavaa polkua että me tietäisimme ja uskoisimme siihen että hallitus tosissaan ajattelee että näin voitaisiin tehdä minä pidän sitä sanojen syöntinä pääministeri vetosi

rouva puhemies kun katsomme tätä valtion talousarvioesitystä kaksituhattayhdeksäntoista mieltäni kyllä lämmittää tietenkin se että työpaikkoja tulee lisää se on parasta mitä suomalaiset voivat saada mutta myöskin se että on määrärahalisäyksiä

korotetaan kahdeksallakymmenellä eurolla ja vielä viisikymmentä senttiä päälle tämä on mittava parannus se että vähimmäispäivärahat nousevat työmarkkinatuen tasolle on erittäin hyvä uudistus takuueläkettä korotetaan takuueläkettä korotetaan edustaja kiuru ministerinä kiuru ministerinä kiuru puhui paljon siitä miten vaikeaa ja ja kallista on toisella asteella rahoittaa oppimateriaalimaksuja mitään ei tapahtunut me olemme tästä olleet huolissamme ja hallitus on tuonut nyt esityksen että alle

saavat oppimateriaalilisän tämä on erittäin hyvä teko tämä on tasa arvoteko ja jos te katsotte oppositiossa tätä kirjaa täällä on paljon parannuksia pienituloisille ihmisille kiitos siitä pidän kovin kummallisena edustaja kiurun

hyvinkin tarpeellisia ja näistä korotuksista on kyllä esitettävä kiitos mutta ei se poista sitä että ne ovat vain murto osa tällä hallituskaudella sosiaaliturvaan kokonaisuudessaan tehdyistä leikkauksista ei tätä siis voi kääriä kiiltävään pakettiin ja ikään kuin esitellä vain sitä kiiltävää pakettia ilman että myös sisältö katsotaan auki myös sisältö on katsottava auki mitä tulee takuueläkkeisiin on totta että takuueläkkeisiin on tehty korotuksia mutta eikö ole niin ministerit että nämä korotukset hädin tuskin peittävät sen ostovoimassa olevan aukon joka on ollut jo jo aikaisemmin edustaja kulmala sanoi täällä että no sitten on se toimeentulotuki on järjen köyhyyttä ajatella että siirretään ihmiset toimeentulotuelle jos ensisijaiset etuudet ovat liian alhaiset toimeentulotuki on viimesijainen etuus ensisijaisesti pitää ensisijaiset etuudet laittaa kuntoon

arvoisa puhemies kiitos tästä jatkuvasta keskustelusta vastaan myös joihinkin sellaisiin kysymyksiin jotka jäivät aiemmalla kierroksella toteamatta ensiksi tämä vanhuuden laaja ja ja tärkeä teema jota jo kyselytunnilla sivuttiin täällä kysellään mikä on se budjettikirjasta löytyvä neljän miljoonan euron summa se liittyy siihen kolmenkymmenenviiden miljoonan euron kokonaisuuteen joka päätettiin vanhuspalveluiden valtionosuuksien kautta säästää ja ikään kuin sen yksi osa toimeenpantuna vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista eteenpäin on nyt tuo summa en ole siitä mitenkään erityisen ylpeä ja siksi avoimesti vastaan mutta samalla haluan todeta kaksi asiaa ensinnäkin

on vaikea laskea paljonko rahaa vanhuspalveluihin nykyään käytetään meillä on kauhean huonosti kykyä tilastoida ja taulukoida niitä euromääriä mitä mitä vanhuuteen suomessa käytetään mutta yksi luku ainakin on sellainen että valtionosuuksia yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden perusteella annetaan kuusi miljardia euroa kuntiin ja siihen kun suhteuttaa neljä miljoonaa niin nämä asettuvat johonkin mittakaavaan toinen minkä haluan nostaa esiin on se että me emme heikentäneet henkilöstömitoitusta täällä annettiin ymmärtää että no sehän vaikuttaa henkilöstömitoitukseen laatusuosituksissa ei alennettu henkilöstömitoitusta siitä mitä se aiemmin oli ollut kysymys on siis muista tavoista hakea toiminnan tehostamista vanhuspalveluissa ymmärrän että se ei ole erityisen helppoa ja tässä joudutaan katsomaan muun muassa teknologiaan liittyviä ymmärrän että että kunnat ovat tässä tiukilla ja onneksi kuntien parantunut taloustilanne vaikuttaa positiivisesti niin että tämä summa jaettuna kaikkiin suomalaisiin kuntiin ja vanhuksiin ei voi olla käänteentekevä heikennys siinä isossa kuvassa paljonko vanhuspalveluihin rahoitusta kohdennetaan

budjetissa tuli saattohoitoon rahaa joka oli niin kutsuttua siirtomäärärahaa eli käytettävissä vielä ensi vuodelle samaan yhteyteen liittyy täällä eduskunnassa tehty yhteinen hyvin pitkälti yhteiseksi muodostunut näkemys eutanasia kansalaisaloittesta ja sen jatkotyöstä niin että saattohoitoa ja ja palliatiivista hoitoa käsitellään ikään kuin saman otsakkeen alla tästä ministeriössä on perustettu erittäin laajapohjainen asiantuntijatyöryhmä ja sen tehtävä on ottaa kantaa muun muassa näihin lakipykäliin joihin olen itse suhtautunut aika myönteisesti siksi että siellä ei ole esimerkiksi pelkästään palveluasumisessa tapahtuva arvokas kuolema vaan myös parhaimmillaan kuolema ihmisen omassa kodissa niin että

vielä ylipäätään ottaen hyvät kollegat niin ikääntymiseen tullaan käyttämään suomessa seuraavina vuosikymmeninä ihan älyttömän paljon enemmän rahaa kuin nyt johtuen ikääntyvien määrän lisääntymisestä niin että puhe siitä että vanhuspalveluista leikataan ei ole totta vanhuksiin käytetään yhä enemmän rahaa vanhenevassa suomessa

kustannus per vanhus riippuu siitä missä vaiheessa ollaan ikähän ei tuo automaattisesti tarvetta palveluihin vaan se miten vanhenemme ja miten huolehdimme esimerkiksi ennaltaehkäisystä ja jos arvoisa puhemies sallitte aivan lyhyesti totean vielä seikan joka liittyy tähän täällä aikaisemmin nostettiin esiin lääkealan ja terveysalan kasvustrategiat neurokeskus biopankkitoiminta genomikeskus syöpäkeskus nyt tämä terveystiedon toissijainen käyttö mikä taisi tulla edustajien talja ja raassina puheenvuoroissa neurokeskus on yhteistyötä opetus ja kulttuuriminiteriön ja stmn välillä

ja potentiaalin hyväksi myös suomalaisten oman järjestelmän parantamiseksi tämän jäljet ovat pitkät hyvässä koska me tunnistamme isoja kansainvälisiä kilpailuvaltteja myöskin siinä mittakaavassa että suomi olisi kiinnostava kohde investoida haluan omalta osaltani kiitää keskustelusta ja todeta että joudun tässä kohdin poistumaan
haluaako ministeri mattila tässä vaiheessa vastata vai lopuksi

tämän budjetin täsmätoimet ovat nimenomaan niitä jotka tuovat kansalaisia ensisijaisen oikean etuuden piiriin ja tätä työtä tehdään myös muissa ministeriöissä esimerkiksi sosiaali ja terveysministeriöllä on ja elinkeinoministeriön kanssa yhteinen projekti jossa selvityshenkilöt oivo ja kerätär etsivät ratkaisuja pitkäaikaistyöttömyyden kovaan ytimeen niin että siellä myös työttömät ovat oikean etuuden piirissä mukaan lukien esimerkiksi kuntoutus edustaja hakanen nostitte esiin maatalousyrittäjien eläkevakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisen alentamisen tämä työ nyt jatkuu ja on äärimmäisen tärkeää että edes tätä kautta pystytään sitten sosiaali ja terveysministeriöstä omalta hallinnonalaltani tukemaan viljelijöitten jaksamista no sitten tämä taksikysymys kyllä juuri näin sataprosenttisesti pitäisi näiden kyytien kulkea vammaispalvelulain mukaiset kuljetuksethan kilpailuttaa kunta niin että tässä osin on sitten mennyt vähän sekaisin myöskin se mitkä ovat näitä vammaispalvelukuljetuksia mutta ministeriöllä ei täydellisesti kyllä sellaista mahtikäskyä ole jolla mennä äkkiä järjestelemään näitä kuljetuksia eikä ministerin ehkä pitäisikään mennä niitä järjestelemään vaan kyllä se toimivalta on siellä kelalla kelalla on myös toimivalta etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja jos nämä niin sanotut kela kyydit eivät kulje ja sitten myöskin puuttua siihen kilpailutustilanteeseen

purkuehdot ja sitä ennen tietysti on käytetty näitä sanktioita joita on asetettu palveluntuottajille toisaalta kyllä minä ajattelen myös niin että kelahan hoitaa valtavan määrän tehtäviään hyvin kaikkien suomalaisten arjessa kela jollakin tavalla näkyy ja ja moni moni etuus etuus meidän huomaamattamme suorastaan sujuu sujuu itsestään mutta tässä on ollut ongelmia toisaalta haluan luottaa kelaan haluan luottaa suomalaiseen virkamieheen joka etsii ratkaisuja toimivaltansa puitteissa ja on myös löytänyt niitä oikeita työkaluja joilla tilannetta on parannettu

arvoisa puhemies ministeri saarikko ennätti lähteä mutta kiitin jo häntä tuossa äsken että että on hienoa että hän myönsi reilusti sen että vanhustenhoitoon on tulossa nyt yli neljän miljoonan säästöt tavalla tai toisella toteutettavaksi

miten te tulkitsette niitä tuloksia esimerkiksi sitä jos ymmärsin oikein että siellä näkyy että diabeteslääkkeiden käyttö on vähentynyt voisiko yksi selitys olla se että ihmisillä ei ole varaa ostaa niitä diabeteslääkkeitä ainakin minä saan jatkuvasti nimenomaan niitä viestejä että lääkkeet on jäänyt ostamatta sen takia että rahat ovat loppuneet

arvoisa rouva puhemies nyt kun taloudessakin menee paremmin niin hallitus antaa rikkaille parempia etuuksia toisaalta näitä kaikkein köyhimpien indeksijäädytyksiä ei ole palautettu meillä on satakaksikymmentätuhatta köyhää lasta eläkeläisköyhyys lisääntyy lääkekorvauksia on on leikattu kyllä tässä on paljon ihmisiä hätää kärsimässä monet vanhukset miettivät voivatko he ostaa lääkkeitä vai leipää kun raha ei riitä riitä kaikkeen sanoitte ministeri että että kelalla on vastuu näistä kela taksikyydeistä kyllä tämä kela taksi sotku juontuu teidän omista lainsäädäntömuutoksistanne teillä on vastuu tarkistaa että lainsäädäntö on on kohdillaan että kaikki sairaat pääsevät hoitoon ajoissa ja lopuksi haluan nostaa positiivisena olen iloinen että nyt ryhmät yhdessä voivat tukea kunniakansalaisiamme sotaveteraaneja vuosia tehtiin työtä että kaikki sotainvalidit saivat kotiin vietävät palvelut ja nyt saadaan

rouva puhemies edustaja karimäki lopetti erittäin hienosti mutta alkuun täytyy hieman puuttua jos ajatellaan tätä yleistä taloustilannetta tarvinnut tehdä taloussopeutuksia niin kuin sanoin ja tämä indeksijäädytys siihen liittyy mutta toisaalta jos ollaan tuloverotusta kevennetty yli yksi pilkku neljä miljardia euroa tutkitusti se on nimenomaan suhteellisesti painottunut pieni ja keskituloisiin eli sinänsä myös köyhiin jos pienituloisia

rouva puhemies tuossa edustaja salonen kysyi hyvin oleellisen kysymyksen mitä pitäisi tehdä käsitykseni on se että sosiaalidemokraateillakin on oma mallinsa sosiaaliturvan uudistamisesta hyvä niin ja monen muunkin puolueen on siihen syytä tarttua ja esittää oma mallinsa sinisetkin ovat esittäneet oman perusturvamallinsa joka lähtee vastikkeellisuudesta siitä että jokaisen pitää aktiivisesti töitä hakea esimerkiksi pienituloisella joka tällä pääkaupunkiseudulla se kannattaako työtä ottaa vastaan onko siitä työstä saatava palkka riittävän hyvä suhteessa

meillä täytyy olla sellainen perusturva että työnteko kannattaa aina eli tavallaan sen pienen palkan päälle saisi sitten tätä perusturvaa ja kun se palkkataso nousee riittävästi niin sitä perusturvaa ei enää saa tämä korvaisi sitten tietysti tiettyjä nykyisiä tukijärjestelmiä uskon että tämä on seuraavan hallituksen suurin uudistus mutta tietysti uudistuksen läpivientiä auttaisi se jos tämä sote ja maakuntauudistus saataisiin jo tällä hallituskaudella eteenpäin kahdessa näin isossa uudistuksessa sote ja maakuntauudistus ja vielä sosiaaliturvauudistus päälle olisi kyllä erittäin suuri haaste seuraavalle

arvoisa puhemies ajattelin ottaa vielä yhden näkökulman tähän vanhustenhuoltoon näkökulman tähän vanhustenhuoltoon minä olen tehnyt työni kolmekymmentäviisi vuotta terveyskeskuksessa ja olen nähnyt mihin tämä palveluasumisbuumi on menossa se alkoi noin kaksikymmentäviisi vuotta sitten ja tänä aikana vuoden aikana palveluasunnot ovat kasvaneet valtaviksi laitoksiksi siellä on pitkiä käytäviä monessa kerroksessa mummuille ja papoille on hienot huoneet joissa on omat huonekalut ja omat ryijyt seinillä mutta ei ketään muita mikään mikään henkilökuntamäärä ei riitä siihen että nämä mummut eivät olisi siellä yksin yksin minä kerron vertailun vuoksi minkälaisia olivat nämä vanhat vanhainkodit ja laitokset ennen siellä oli kaksi tai kolme mummua tai pappaa samassa huoneessa ja heistä oli koko ajan seuraa toisilleen kumpikaan ei ollut yksin ja minä otin tämän esille sen takia että minusta meidän kannattaa rehellisesti miettiä

arvoisa rouva puhemies ajattelin keliakiaryhmän jäsenenä ottaa keliakiaan kantaa olisin kysynyt nyt arvoisalta ministeriltä siitä kun tämän hallituskauden aikana keliakiakorvaus on poistettu se on herättänyt hyvin paljon huolta ja ja pahaa pahaa mieltä eri puolilla suomea me tiedämme että keliakia on sairaus johon ihminen ei voi itse vaikuttaa ja että toisaalta se edellyttää nollatoleranssia siinä näillä ihmisillä ole valinnanvaihtoehtoja nyt meillä on korkeimman hallinto oikeuden päätös siitä että että täydentävässä toimeentulotuessa tämä keliakiakorvaukseen liittyvä summa pitää huomioida mutta siitä ei ole tehty päätöksiä perustoimeentulotuessa nyt kysyisin teiltä koska keliakia on sairaus johon

tähän koulutusmäärärahaan satakahdeksankymmentätuhatta nyt riittävä satsaus jotta oppisopimuksella saadaan päteviä päteviä lomittajia toinen kysymys liittyy siihen

edustaja pylväs otti hyvin esille

me tiedämme kaikki että se on äärimmäisen tärkeätä ja arvokasta työtä ja näillä projektityöntekijöillä on kädet täynnä töitä mutta meillä toimii myöskin niin sanottuja ely hankkeita tuolla maakunnissa ihan samalla konseptilla ja nyt tämä menee melan välitä viljelijästä hankkeen hankkeen rahoitukseen onko tässä mahdollisuutta löytää sellaista yhteensopivuutta että tämä lisämääräraha ensi vuodelle tukee yhteismitallisesti näitä molempia toimijoita siellä kentällä

kiitos vastauspuheenvuorosta vielä edustaja kiljunen otti tärkeän keliakia keliakia asian jo esille minä haluaisin kysyä vielä köyhyyteen liittyen suomihan on hyvinvointivaltio monella tapaa mutta köyhyyttä on edelleen lapsiköyhyyttä eläkeläisköyhyyttä köyhyyttä kaikissa ikäluokissa leipäjonot ovat edelleen pitkiä monet avustusjärjestöt saavat leipää ja muita elintarvikkeita lahjoituksina jaettavaksi tarvitseville mutta myös perustoimintakuluihin tarvitaan paljon euroja aiemmin näiden hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintakuluihin oli jaettavana miljoona euroa mutta tuota tärkeää avustusta ei nyt näy kysyisinkin ministeriltä olisiko mahdollista ajatella ja arvioida vielä toisin perustoimintakuluihin tarvittavat eurot ja sellainen avustus on erittäin tärkeää jotta nämä hyväntekeväisyysjärjestöt voisivat jatkaa toimintaansa ja jakaa edelleenkin tarvittavia ruoka avustuksia
arvoisa rouva puhemies en tiedä ihan ymmärsinkö oikein ministeri mattilan edellisestä puheenvuorosta kun kela kyyteihin viittasitte ja sanoitte että teillä ei ole sellaista mahtikäskyä että voisitte voisitte asiaan puuttua toivoisin että viette ainakin terveisiä sinne kelaan että vastaavia vastaavia tapauksia ei saa enää tapahtua kun kilpailutetaan ja kun kehitetään uutta ja lähdetään lähdetään ihmisten kustannuksella tekemään asioita niin täytyyhän niiden hommien ja asioiden toimia kyllä kela kyytien tilanne on ollut katastrofaalinen siinä mielessä että jos ihminen menee hoitoon sinne sairaalaan saamaan vaikkapa syöpähoitoa niin hän joutuu odottamaan hän ei pääse taksikeskukseen läpi eikä taksia koskaan tule se ei ole kuskin vika ei se ole sen vika joka on siinä penkin ja ratin välissä koska heille ei ole kannattavaa ottaa niitä kyytejä myös

hallituspuolueiden edustajille haluan tähän loppuun ikään kuin yhteenvetona todeta että kukaan ei varmastikaan kiistä etteivätkö nyt talousarvioon tehdyt korjaukset heikoimmassa asemassa olevien asemaan olisi todellakin tarpeen mutta tähän vain sopii niin hyvin vertaus siitä että ensin hallitus on kauhalla ottanut kaikkein vähävaraisimmilta ja nyt sitten lusikalla antaa pikkaisen takaisin tähän mennessä ihmisten toimeentuloon on tehty jo yli seitsemänsadan miljoonan euron verran heikennyksiä joten ei voi mitään mutta pakko on todeta että

aloitetaan tuosta edelliseltä kierrokselta jossa oli montakin kysymystä tästä sotilastapaturmalaista tässä hallituksen esityksessä sitä taannehtivuutta ei ole taannehtivuudet ovat ehkä aina haasteellisia mutta mikä tässä estää puolustusministeriön kanssa yhteistyön ja jatkotyön tekemisen sitten edustaja juvonen ja edustaja karimäki näistä kela kuljetuksista niin kyllä minä sanoin myös että näitten pitää ja pitäisi toimia sataprosenttisesti ja ihan oikeasti minulla ei ole sitä mahtikäskyä lähteä sinne kentälle sanomaan että nyt se auto liikkeelle sitä ei ole mutta minä uskon myös että tämä on tehty parhaalla mahdollisella tavalla liikennepalvelulain tullessa voimaan

asetuksen antaessaan ja sitten kela sen kilpailutuksen tehdessään haluan luottaa siinä suomalaiseen työhön että kela tekee parhaansa että nämä nämä kuljetukset saadaan kuntoon meillä on myöskin ministeriössä välitön valmius esimerkiksi asetusta jatkamaan jos niin vaaditaan sitten edustaja mäkisalo ropponen tästä diabeteshoidosta yleensä kakkostyypin diabeteksen lääkehoidosta tutkimustietoa on elikkä kelalla on nämä tutkimusblogit ja ne juuri niin kuin on edellytetty siinä valiokunnan lausumassa eli tätä täytyy seurata enkä enkä epäile ettettekö ole todella saanut viestiä näistä lääkemenoista meidän täytyy samalla huolehtia paitsi kakkostyypin diabeteksen kuluista mutta myös kaikkien kansalaisten lääkehoidosta ja siihen liittyvistä menoista tämä tapahtuu muun muassa rationaalisen lääkehoidon ohjelman kautta mutta toisaalta olen myös tyytyväinen siihen että pystymme tätä lääkeostojen omavastuuta alentamaan sitten arvokasta on todellakin mielestäni se että kansalaisia autetaan pois työttömyydestä ja tämä kantaa pitkälle tulevaisuuteen myöskin esimerkiksi työeläkkeen kautta edustaja tanus

tämä miljoonan euron avustushan näille järjestöille jotka antavat ruoka avustusta ja tekevät sitä työtä oli sitä kalustoa varten elikkä sitä varten että he pystyvät hankkimaan sitä kalustoa jota elintarvikelainsäädäntökin edellyttää kun kun ruokia ruokia jaetaan uskon minulla on vilpitön usko siihen että se on mennyt oikeaan käyttöön ja on käytössä edelleenkin ja arvostan suuresti sitä avustustyötä mitä tehdään vaikka toisaalta taas on se kysymys kuuluvatko leipäjonot hyvinvointiyhteiskuntaan sitten vielä täällä oli vanhuspalveluista kysymyksiä ja hyviä puheenvuoroja kiitos niistä edustaja salonen ja edustaja keränen vanhuspalveluista vastaa ministeri saarikko sitten lopuksi edustaja kiljunen tämä

huomiotta jättäminen on nyt siis viranomaispäätös johon minulla ei ole vastausta tässä ja nyt mutta ymmärsinhän oikein että te te olette eduskunnan keliakiaryhmän puheenjohtaja eli mielelläni tästä jatkan keskustelua keskustelua kanssanne

sosiaali ja terveysministeriön luokka on keskusteltu nyt mennään puhujalistaan edustaja biaudet

arvoisa puhemies anteeksi melkein yllätyksenä mutta sitkeästi on odotettu tuntuu ehkä vähän oudolta hypätä aiheesta mutta tällaista se on palataan siis aborttikeskusteluun arvoisa puhemies eduskunta ja eduskuntakollegat tahdon itse puhua teille tänään en ainoastaan kansanedustajana enkä vain naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtajana vaan ennen kaikkea naisena oikeus omaan kehoon on rikkomaton ihmisoikeus tähän oikeuteen sisältyvät olennaisesti seksuaali ja lisääntymisterveysoikeudet oikeus turvalliseen aborttiin on suomen ulkopolitiikan naisten oikeuksien keskeisen painopisteen kulmakivi ykn cedaw komitea edellyttää jäsenmaitaan sitoutumaan kaikkeen naisten ja tyttöjen syrjinnän lopettamiseen ja ehkäisyyn komitean vuonna kaksituhattaseitsemäntoista julkaiseman suosituksen kahdeksannentoista artiklan mukaan abortin kriminalisointi pakotettu raskaus ja turvallisen abortin kieltäminen tai pitkittäminen ovat sukupuolistuneen väkivallan muotoja on siksi käsittämätöntä että ulkoministerimme timo soini on abortin vastaisilla ulostuloillaan kyseenalaistanut suomen yhtenäisen naisten ja tyttöjen oikeuksia ajavan linjan ja vahingoittanut mainettamme maailmalla ihmisoikeuksien puolustajana ulkoministerin kanta on laajasti tiedossa kansainvälisessä naisliikkeessä ja se liitetään äärikonservatiivisten arvojen sukupuolten tasa arvoa ja ja naisten täysiä oikeuksia riisuvien liikkeiden nousuun

abortteihin maailman terveysjärjestön whon mukaan maailmassa tehdään vuosittain noin kaksikymmentäviisi miljoonaa turvatonta aborttia niissä maissa joissa abortti on kokonaan kielletty tai sallittu ainoastaan synnyttävän terveyden ollessa vaarassa vain yksi neljästä raskaudenkeskeytyksestä tehdään turvallisesti abortin kieltäminen ei vähennä aborttien määrää se kasvattaa laittomien ja turvattomien aborttien seurauksesta johtuvia komplikaatioita ja kuolemia seksuaali ja lisääntymisoikeudet ovat ratkaiseva kestävän kehityksen mahdollistaja myös ykn agenda mukaan ehkäisymenetelmien ja raskaudenkeskeytysmahdollisuuksien kiistaton yhteys perheiden toivoman lapsiluvun ylittymiseen varsinkin köyhimmissä maissa on tunnustettava seksuaali ja lisääntymisoikeuksilla on siten keskeinen rooli myös maailman väestökehityksessä ministerin asema on yksi politiikan vastuullisimmista tämä vastuu tulee kantaa suomen linjan mukaisesti valtionjohdolta tulee edellyttää yhtenäistä ja tinkimätöntä linjaa ylimmän päätösvallan omaavana on eduskunnan tehtävä valvoa että hallitus toteuttaa suomen virallista poliittista linjaa tahdonkin kysyä hyvät kansanedustajakollegat haluaako suomi polkea naisten ihmisoikeuksia ja haluaako suomi erityisesti polkea maailman kaikkein köyhimpien naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia kannatan ja koko rkpn eduskuntaryhmä kannattaa ehdotusta että ministeri soinin toiminta ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies pelkästään tänä vuonna ulkoministeri soini on osallistunut työmatkallaan kanadassa abortin vastustajien tilaisuuteen kehunut argentiinan olla laillistamatta aborttia ja arvostellut irlannin kansanäänestyksen tuloksena syntynyttä päätöstä höllentää maan äärimmäisen tiukkaa aborttilainsäädäntöä voikin sanoa että ulkoministerimme on toistuvasti ottanut kantaa muiden maiden aborttilainsäädäntöön ja kannanotoillaan toiminut globaaleja naisten oikeuksia vastaan ulkoministeri on puolustautunut oikeutettua kritiikkiä vastaan vetoamalla mielipiteenvapauteen aivan oikein myös ministerillä on sanan ja mielipiteenvapaus ulkoministerillä on kuitenkin myös sananvastuu siitä että hän edustaa hallitusta ja suomea erityisesti kun kyse on muiden maiden asioista ja niiden kommentoinnista

lukeutuu myös seksuaali ja lisääntymisoikeudet ja niiden osana mahdollisuus turvalliseen aborttiin ulkoministerin toiminta on ollut siis suomen ulko ja kehityspoliittisen linjan vastaista toistuvasti ja siitä on kannettava myös vastuu ja tänään keskustelemme nimenomaan siitä

osallistunut virkamatkalla abortin vastaiseen tapahtumaan eikä edes näe siinä mitään väärää arvoisa puhemies puhemies ulkoministeri pukee retoriikkansa elämän suojelemiseen kuitenkin tilastollisesti maissa joissa aborttilainsäädäntö on hyvin tiukka tehdään enemmän abortteja kuin sallivamman aborttioikeuden maissa niissä maailman kahdeksassakymmenessäkahdessa maassa joissa aborttilaki on kaikkein rajoittavin tehdään eniten vaarallisia abortteja abortin vastustamisessa ei ole siis kyse elämän suojelusta vaan naisten oikeuksien rajoittamisesta abortin kieltäminen ei lopeta abortteja se ainoastaan tekee niistä turvattomia se vahingoittaa naisten terveyttä ja elämää ja johtaa vuosittain viidenkymmenentuhannen naisen kuolemaan ja miljoonan vammautumiseen abortin kieltävät lait vahingoittavat naisten tasa arvoa ja itsemääräämisoikeutta omasta ruumiistaan ja elämästään sekä altistavat heidät julmalle ja epäinhimilliselle kohtelulle sekä terveyden ja jopa elämän menetyksille sukupuolten tasa arvon lisäksi kyse on taloudellisesta tasa arvosta abortit kieltävissä maissa varakkailla on varaa matkustaa toiseen maahan toteuttamaan abortti tai mennä yksityisklinikalle köyhillä tätä mahdollisuutta ei ole esimerkiksi argentiinassa jonka päätöstä olla sallimatta abortti soini ylisti vaarallisiin abortteihin kuolee ennen kaikkea maaseudulla elävät ja köyhät naiset ja tytöt rajoittava aborttilainsäädäntö siis lisää eriarvoisuutta ja köyhyyden kierrettä arvoisa puhemies kehittyvissä maissa jopa neljäkymmentäkolme prosenttia raskauksista on suunnittelemattomia tämä tarkoittaa kahdeksankymmentäyhdeksän miljoonaa suunnittelematonta raskautta joka vuosi suunnittelemattomat raskaudet ovat yhteydessä nopeaan väestönkasvuun lisääntyvään köyhyyteen ja naisten heikentyneisiin mahdollisuuksiin päättää elämäänsä koskevista valinnoista monen tytön koulutie päättyy ennenaikaisesti suunnittelemattomaan raskauteen seksuaalioikeudet ovat siis myös kehityskysymys aborttioikeus on osa ihmisoikeuksia ja naisten oikeuksia se on osa oikeutta määrätä omasta kehostaan suunnittelemattomien raskauksien ja aborttien määrää pitää kuitenkin pyrkiä vähentämään sillä vastentahtoinen raskaus ja abortti on usein raskas asia abortit eivät kuitenkaan lopu niitä kieltämällä mutta abortteja voidaan vähentää vahvistamalla naisten ja tyttöjen seksuaalista itsemääräämisoikeutta lisäämällä seksuaalikasvatusta tarjoamalla ehkäisypalveluja kaikille niitä haluaville ja suojelemalla naisia ja tyttöjä väkivallalta vaarallisia abortteja vähennetään vähennetään turvaamalla kaikille heidän ihmisoikeuksiinsa kuuluvat kattavat seksuaali ja lisääntymisterveyspalvelut mukaan lukien turvalliset aborttipalvelut arvoisa puhemies edellä mainituilla perusteilla kannatan edustaja feldt rannan epäluottamuslause esitystä ulkoministeri soinille

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat ensimmäiseksi terveisiä etelä afrikasta tulin sieltä hetki sitten vienninedistämismatkalta jälleen kerran voi sanoa että suomalaisilla puhtailla turvallisilla elintarvikkeilla ja juomilla on kysyntää maailmanmarkkinoilla sen osoitti tuokin matka puhemies ajattelin näin että tässä esittelypuheenvuorossa joita me olemme tehneet ensi vuoden budjettiin lisäyksinä verrattuna kuluvan vuoden budjettiin aloitetaan tuosta vienninedistämisestä sinne me osoitamme miljoonan euron lisämäärärahan jolla me pystymme palkkaamaan kolme henkilöä kolme myyntiattaseaa maailman tärkeimmille markkina alueille vienninedistämistä tekemään samoin lisärahoitusta tulee miljoonan euron verran vienninedistäjäkoulutukseen joka nyt on tämän vuoden aikana alkanut sillä myöskin

sitä ja nyt näiden kahden erittäin hankalan satovuoden jälkeen se on vain kärjistynyt ja siksi oli välttämätöntä osoittaa määrärahoja tähän hankalaan tilanteeseen ja siitä yli pääsemiseksi on selvää että tämä panostus tuntuu isolta mutta kun se jaetaan tilaa kohti niin tuo rahasumma ei todellisuudessa iso ole

mekanismia siinä käytetään siksi että me haluamme nyt kohdistaa nuo lisämäärärahat mahdollisimman hyvin sekä tuotantosuuntien että alueiden välillä ja myöskin varmistaa sen että maksatukset tapahtuvat mahdollisimman nopeasti siksi on valittu kaksi elementtiä joilla tämä raha tullaan nyt sitten jakamaan tässä totta kai on paljon kiinni myöskin siitä minkälaisia toimenpiteitä euroopan unioni vaatii osa näistä toimenpiteistä on sen kaltaisia että ne vaativat myöskin unionin hyväksynnän mutta olemme hallituksessa lähteneet siitä että nyt on niin poikkeuksellinen tilanne useammassa muussakin euroopan unionin jäsenmaassa että nyt käytetään niitä kuuluisia joustoja mistä myös komissio ja komissaari

ja uskon että niitä myöskin saadaan yhteydenpito komissioon ja muihin jäsenmaihin on olut erittäin tiivistä tämän asian tiimoilta ja siksikin uskallan tässä olla toiveikas tämän asian osalta elikkä on useampia elementtejä mistä tämä paketti koostuu useampia menettelytapoja mistä tämä koostuu ja me saamme myöskin mahdollisimman nopeasti rahat liikkeelle tilat kaipaavat näitä näitä rahojaan puhemies sitten näitä muita asioita lisäksi mitä jo luettelin on se että kyläkaupoille me myöskin annamme miljoonan euron lisämäärärahan monipalvelukeskuksina kokeiluhankkeiden toteuttamiseen tiedämme kaikki että kyläkaupat ovat vahvasti vähentyneet me suomessa suomessa myöskin tarvitsemme talousarvioon sisältyy määräraha myös ruokaviraston toimintaan ja kun uusi elintarvikemarkkinavaltuutettu aloittaa vuoden alusta niin tuohon perustettavaan toimistoon ja hänen palkkaukseensa on myöskin rahat myönnetty sitten luonnonvaratalouden puolella me panostamme biotalouteen liittyvien innovaatioiden yhden miljoonan euron lisäpanostuksen samoin me kohdistamme läntisen suomen susikannan seurantaan kolmensadantuhannen euron lisämäärärahan siksi että me toivomme että me saamme mahdollisimman monta susilaumaa pantaan niin että seuranta on jatkuvaa ja me tiedämme missä ne liikkuvat jolloin me pystymme koiravahinkoja tällä tavoin tällä tavoin torjumaan metsästyksestä tulee toinenkin asia siellä nuorten metsästysharrastusta tuetaan niin mikä oli myös eduskunnan tahto että puolitetaan alle kahdeksantoista vuotiaiden riistanhoitomaksu sitten metsähallitukselle tulee retkeily ja virkistysalueiden luontokohteiden kunnostamiseen myöskin lisämääräraha se tulee myöskin ympäristöministeriön puolelle tilusjärjestelyille tulee lisärahoitus samoin tulva ja kuivuusriskien hallintaan ja sen tietojärjestelmien kehittämiseen sitten tuolla stmn puolella on välitä viljelijästä hankkeeseen myöskin varattu määrärahoja sekä tehty myöskin muita lomituspalvelun toimia jotka täällä varmasti ovat jo esillä olleetkin satovahinkovakuutuksen vakuutusmaksuvero poistuu nyt ensi vuonna ja energiaveron varataan kahdenkymmenen miljoonan potti elikkä tämä on kolmen ministeriön yhteinen yhteinen tämä kriisipaketti kuivuuspaketti paremminkin maa ja metsätalousministeriön valtiovarainministeriön ja sosiaali ja

arvoisa rouva puhemies nyt tuntuu että syvän keskustan lisäksi viimeinkin koko suomi on suomalaisen elintarviketuotannon turvaamisen asialla ja huolissaan siitä että myöskin alkutuottaja saisi reilun osuuden sieltä elintarvikemarkkinasta siksi on todella hienoa että nyt myöskin elintarvikemarkkinalainsäädännöllä tullaan tässä asiassa tekemään tekoja ja tässä budjettiesityksessä myös elintarvikemarkkinavaltuutettu saa rahat sen lisäksi on erittäin merkittävää että teemme noita ministerin mainitsemia vientiponnisteluja koska uskon että että

elintarvikkeiden turvallisuudella tullaan vielä valtaamaan vientimarkkinoita kun teemme pitkäjänteistä työtä ja brändäämme meidän loistavia tuotteitamme kysyn tuosta kriisipaketista oletteko neuvotelleet valtiovarainministeriön kanssa siitä että

puhemies ministeri juuri kertoi näistä susiin liittyvistä toimista ja pidän näitä kyllä erittäin tärkeinä esimerkiksi meillä tuolla pohjois karjalassa ei ole enää hirviä ilomantsissa ja lieksassa metsästettäväksi tänäkään syksynä ja suurin syyllinen on juuri susi mutta toinen asia mikä mikä on erinomainen nuorten metsästäjien riistanhoitomaksun puolittuminen hallitus esittää että nuorten alle kahdeksantoista vuotiaiden metsästäjien riistanhoitomaksu puolitetaan ensi vuoden alusta lukien tämä on erinomainen vastaantulo nuorille metsästäjille tällä toimella annetaan positiivinen signaali nuorison huomioimisesta hyvän harrastuksen harrastuksen parissa metsästysseuroissa porukka ukkoutuu ja sinne tarvitaan ehdottomasti nuoria metsästäjiä lisää joukkoon ja tämä on varmasti yksi keino mikä edesauttaa tätä

arvoisa puhemies ja ministeri uskon että suomen eduskunnassa on yksimielinen kanta siihen että maanviljelijöitä pitää auttaa tämän kriisin aikana on hyvä että hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin ja sosiaalidemokraatit tukevat sitä nämä kaikki lisäykset mitä ministeri esitti ovat oikein paikallaan mutta yksi joka on maatalousjaostossa ollut koko tämän järjestöjen harkinnanvaraiset tuet jälleen kerran ne leikataan ja sitten taas jaosto palauttaa me lausuimme siitä aika jyrkästi että näin ei voi toimia kysyisin ministeriltä miten jälleen neljännen kerran toimitaan tiedän että ennen sinun ministerikauttasi on toimittu näin mutta kun arvostetaan yli puoluerajojen erittäin paljon ministeri leppää

niin miten jälleen kävi niin että nyt sitten neljä h n ja näiden neuvontajärjestöjen leikattu ja jälleen pitäisi maatalousjaoston ne

arvoisa rouva puhemies täytyy ministeriä kiittää siitä että tämä maatalouden kriisipaketti hoidettiin hienosti ja että siitä ei julkisuudessa tullut huutokauppaa mikä olisi joidenkin taitamattomien ministereitten käsissä saattanut näin vaalivuonna tulla

tämä meidän oma elintarviketuotanto on osa turvallisuuspolitiikkaa ja se on sen verran arvokas asia että siitä myös huolehditaan yhdessä arvostan myös edustaja wallinin puheenvuoroa että sdp tukee tätä se on hieno asia toinen juttu pieni juttu sinänsä tai kaksi pientä juttua ensinnäkin on hienoa että ministeri mainitsi tämän välitä viljelijästä kolme miljoonaa ne eivät tule kolmen mn tasolta mutta ne ovat erittäin tärkeitä tässä tilanteessa lopuksi pyytäisin ministeriä arvioimaan mihin menee euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka ja avaatteko hieman näitä tukineuvotteluja että missä mennään ykköspilari kakkospilari koska se on tärkeätä että me eduskunnassa olemme tietoisia siitä mihin suuntaan nämä ovat menossa

arvoisa rouva puhemies ministeriä pitää kiittää siitä että laajasti yhdessä stmn valtiovarainministeriön kanssa löysitte budjettiriihessä hyvän ja sillä on vaikuttavuutta paljon enemmän kuin pelkästään nämä miljoonat eurot jotka nyt sitten myöskin jaetaan eri tavalla jyvitettynä eri tiloille siellä on tosi isoja vaikuttavuuksia mitkä vaikuttavat pitkään ja ne ne on myöskin tärkeää huomioida kysynkin vielä yhtä yksittäistä asiaa joka on vielä vähän jäänyt jäänyt keskustelussa vähemmälle millä

hallituksen esitys valtion takauslainoista on tulossa tuleeko siitä semmoinen elementti josta viljelijät myöskin ensi keväänä pystyvät sitten rahoittamaan tuotantopanoksiaan kun taas uuteen satokauteen ollaan ollaan lähdössä ja toiseksi vähän globaalimpi isompi asia ilmastonmuutos on tosiasia me näemme sen kaiken aikaa ja meidän satovahingot tulevat olemaan ääriolosuhteiden armoilla myöskin jatkossa tätä tätä ajattelua tarvitsee miettiä myöskin siitä lähtökohdasta että nämä olosuhteet tulevat olemaan rajumpia

rouva puhemies ilmastonmuutos ja sään ääri ilmiöt todella näkyvät myös suomessa oikein voimakkaasti ja on tietysti aivan oikein auttaa ja tukea nyt niitä jotka ovat maatilataloudessa vaikeuksissa mutta samalla tarvitaan kyllä kipeästi pitkän tähtäimen järjestelmätason muutoksia jotta saadaan kestävää ja kannattavaa maataloutta ja sitä muutosta tarvitaan siis sekä eu tasolla että kansallisella tasolla meidän ruoantuotantomme ei voi perustua kriisistä ja kriisipaketista toiseen rämpimiseen näitä vuosia on nyt ollut useita ja sen takia peräänkuulutan niitä pitkän tähtäimen rakennemuutoksia kysyn kuitenkin kriisipaketista kun siellä on kahdenkymmenen miljoonan euron potti energiaverojen palautuksina korotetusti vuodelta kaksituhattakahdeksantoista oletteko varmistunut siitä että muun muassa tämä pakettiin sisältyvä potti jakaantuu nyt oikein meneekö se juuri niille jotka ovat eniten satovahinkoja kärsineet itse en ole siitä ollenkaan vakuuttunut koska sehän määräytyy sen perusteella mitä energiaa

arvoisa rouva puhemies tämä nyt rupeaa olemaan melko yksitoikkoista kun yksi toisensa jälkeen kehuu ministeriä niin että hän ei oikein hykertelyltään pysty kirjoittamaankaan toki täytyy täytyy sanoa että nyt pitkällisten ponnistelujen jälkeen on erityisen tärkeätä että me olemme huomanneet sen että me haluamme suomessa ruoan kallistuvan mikä tarkoittaa että me edistämme vientiä

viennin ponnisteluun mitä me olemme vasemmistoliitossakin halunneet edistää

mutta haluaisinkin kysyä ministeriltä mikä tämä koulutukseen tarkoitettu miljardi on onko joku suunnitelma mitä sillä tehdään kuinka sillä koulutusta edistetään kohdennetaanko se sinne toisen asteen ammatilliseen koulutukseen niin kuin jossakin vaiheessa asiantuntijakuulemisissa puhuttiin lista olisi pitkä mutta länsi suomi kiittää susien pannoitukseen mahdollisesti tähtäävistä toimista sillä me tarvitsemme nyt yhteyttä luonnonvaraisen suden ja ihmisen välille

arvoisa puhemies maatalous on kärsinyt useamman huonon vuoden pohjoisempana on ollut kolme märkää vuotta perävilkkaa ja nyt yksi kuiva vuosi elikkä monelta maatilalta on puskurit syöty todella vähiin niin kuin täällä on peräänkuulutettu maatalous tarvitsee semmoisia pitempiaikaisia ratkaisuja ne pitempiaikaiset ratkaisut eivät varmaankaan perustu kriisipaketteihin eivätkä muihin vastaaviin koska se se potti mitä sieltä voidaan tiloille antaa on äärimmäisen pieni loppujen lopuksi yksi keskeinen tekijä on on maatalouden kustannusrakenteen muuttaminen ja tähän kustannusrakenteeseen kuuluvat myös nämä tilusjärjestelyt pienet lohkot ympäri kylää aiheuttavat valtavasti siirtokustannuksia ja on hienoa että tähän on nyt saatu lisää rahaa miten tämmöinen tilusjärjestely voidaan jatkossa ottaa pitempiaikaisesti huomioon niin että se ei olisi aina vuosi kerrallaan vaan se se olisi todellakin useamman vuoden projekti

arvoisa puhemies viime vuosina ja erityisesti viimeisen vuoden aikana olemme kuulleet huolestuttavia viestejä kasvavasta susikannasta joka aiheuttaa ongelmia eri puolilla maata ja erityisesti länsirannikolla uudessa susikannan hoitosuunnitelmassa keskitytään siihen että perustetaan alueellisia yhteistyöryhmiä joiden tehtävä on opettaa ihmisille miten eletään susien kanssa ministeriössä on näköjään paljon en kuulu siihen porukkaan mutta väitän tuntevani ihmisiä ja pohjanmaalla on aika paljon ihmisiä jotka ovat aidosti huolissaan arvoisa ministeri me emme tarvitse enempää susipantoja tarvitaan kaksi asiaa ensinnäkin suurempi määrä susia täytyy välittömästi kaataa poikkeusluvalla susien pelottelu ja karkottaminen naapurikuntaan ei ratkaise ongelmaa toiseksi seuraavalle metsästyskaudelle täytyy myös myöntää enemmän kaatolupia muutoin käsissämme on kahta

tiukan tiukan kesän jälkeen yhä useampi pientila lopettaa toimintansa eletään todellisissa todellisissa vaikeuksissa vaikka maidon ja lihantuotanto ei välttämättä olekaan vähentynyt samassa suhteessa kun on nämä tuotantolaitokset on ryhdytty tuottamaan maitoa ja lihaa suuremmissa yksiköissä niin reserviläisen ja maanpuolustuksen kannalta minä näen tässä lähinnä huoltovarmuuskysymyksen luulen että mitä pienemmissä yksiköissä ruokaa tuotetaan hajallaan koko valtakunnan alueella sitä parempi se on turvata jos sattuu niin että joku osa maasta joutuisi ehkä vaikka vieraan vallan alaisuuteen kysynkin ministeriltä onko hallituksessa pohdiskeltu tätä tilojen lopettamista ja nähty sitä riskinä nimenomaan maanpuolustuksen kannalta huoltovarmuuden kannalta ei ikään kuin kaikkia tuotantotiloja laitettaisi saman maakunnan alueelle eikä näin otettaisi riskiä siitä että tuotanto voi vaarantua kriisitilanteessa
arvoisa puhemies on siis selvää että kaikki ovat valmiita tukemaan maataloutta sen kriisissä mutta ei ole kovin pitkä aika siitä kun kävimme läpi tätä satovahinkoasiaa tässä samassa salissa mahtoiko se olla maaliskuun lopussa huhtikuun alkupuolella muistutan siitä että silloin sanottiin että tämä satovahinkokompensaatio on ainutkertainen tämän energiaveron palautuksen korottamisen myötä silloin jo rohkenimme ehkä epäillä ettei se viimeiseksi kerraksi jää ikävä kyllä no nyt on niin että että tämä kuivurien lisääntyneen polttoöljyn käytön kompensoiminen oli perusteltua vaikkakin hakekuivurit joita oli kuitenkin viidesosa jäivät ilman mutta nyt kun kyseessä on päinvastainen ongelma niin onko tässä enää mitään ikään kuin asiallista syytä nimenomaan tähän tähän polttoöljyn energiaveron palauttamiseen vai onko tämä nyt käytännön syistä jotka ymmärrän nopein ja käytännöllisin veromenettely johon joudutaan ikävästi turvautumaan
arvoisa puhemies sipilän hallituksella on hyvä hallitusohjelma ja sitä on toteuttamassa erinomainen ministeri hallituksen aloittaessa taloudellisia ja työllisyystavoitteita epäiltiin monien toimesta nyt olemme päässeet toteamaan hallituksen useimpien kunnianhimoisten tavoitteiden joko toteutuneen tai olevan toteutumassa tai ainakin aikataulussa hallitusohjelma on hyvä myös biotalouden maa ja metsätaloudenkin osalta viime vuodet biotalouden maa ja metsätalouden mahdollisuudet on nähty niihin on panostettu ja biotalouden kasvulla onkin ollut oma roolinsa suomen talouden kääntymisessä kasvu

suuri osa tästä positiivisesta biotalouden kasvusta on tapahtunut metsäalalla alalla joka on jo moneen kertaan leimattu auringonlaskun alaksi alalla joka on jälleen keskeisimpiä kasvu ja vientialojamme myös energia alalla on päästy eteenpäin oikeastaan ainoita biotalouden toteutumattomia kirjauksia on maatalouden kannattavuuden kääntäminen kasvu uralle kysynkin arvoisalta ministeriltä onko vielä uusia keinoja tulossa tällä vaalikaudella kannattavuuden parantamiseksi

kyllä tämä tietenkin oli varsin varsin merkittävä ylistyslaulu biotalouskärkihankkeelle mutta muistetaan nyt ainakin pöytäkirjoihin se että merkittävät biotalousinvestoinnit oli tehty jo hyvän aikaa ennen kuin hallitus näitä biotaloushankkeitaan laittoi liikkeelle nyt suinkaan ole ihan niin loisteliasta kuin äskeinen edustaja tässä huomautti siis kaikkein merkittävin suomen metsäteollisuuden suurin investointi yksi pilkku neljä miljardia euroa äänekoskelle toteutettiin täysin riippumatta tämän hallituksen biotalousohjelmasta ja itse asiassa edellisen hallituksen satsaukset yli satakolmekymmentä miljoonaa euroa

puhemies yhdyn niihin kiitoksiin joita täällä on esitetty ministerille ja totean että tämän hetken kurja tilanne maatalouselinkeinon kannattavuuden osalta on niin kuin edustaja pylväs täällä oikein totesi useamman vuoden kehityksen tulosta ja nyt tosiaan ne puskurit on syöty ja ollaan tilanteessa että on oltava keinoja niin kuin hallitus nyt esittääkin joilla tästä mennään eteenpäin ja saadaan kovaa maata jalkojen alle toivottavasti seuraava satovuosi on toisenlainen

syyskuuta kaksituhattakolmetoista tekemä päätös tutkimusrahojen siirrosta tutkimuslaitoksilta suomen akatemian alle maatalouden tutkimus tarvitsee jatkossa aivan oman rahoituksen ja päätösvallan ministeriölle ja neuvottelukunta siellä sitten ohjaa sitä millä voidaan tehdä juuri sitä tutkimustyötä jolla teknologiaa digitalisaatiota ja vastaavaa voidaan tuoda maatalouden elinkeinoon kannattavuuden lisäämiseksi arvoisa

jopa tällainen espoolainen kaupunkilaismies voi kannattaa suomalaista elinvoimaista maataloutta niin vahvaa on suomessa kannatus elinvoimaiselle maataloudelle olen kuitenkin huolissani samoista asioista mitä täällä keskustankin edustajat ovat tuoneet esille tästä pidemmästä juoksusta tässä kysymyksessä nyt kannattaa miettiä sitä minkälainen vaikutus olisi sillä jos suomessa useat tai jo sitä on tapahtunut lihantuottajat ja maanviljelijät joutuvat laittamaan pillit pussiin tuskinpa palautuu samalle tasolle tuotanto jos näin käy ja osittain valitettavasti on käynyt onneksi tämä kriisitilanteen tukipaketti hyväksyttiin lisäbudjettina yksi asia jonka haluan nostaa esille ministerille on se miten maataloustukea

puhemies ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden häviäminen kuudes merkittäviä tämän päivän kriittisiä ongelmia ja molemmissa näissä metsä on aika lailla avainasemassa metsä toisaalta kasvaessaan sitoo hiiltä mutta metsä on myöskin merkittävä hiilivarasto sen takia raju metsänhakkuiden lisääminen on ongelma koska silloin lähivuosina hiiltä vapautuu kun varastot pienenevät metsät ovat myös monimuotoisuuden kannalta äärimmäisen merkittävä

arvoisa puhemies tämänkin syksyn monissa keskusteluissa viljelijöitten kanssa on tullut ilmi se että että he ovat hyvin mielissään siitä että tämän päivän suomessa on hyvin tällainen myönteinen suhtautuminen maatalouteen suomalaista viljelijää arvostetaan mutta totta kai he samassa sitten myös toteavat sen että jotenkin se myönteinen arvostus pitäisi saada saada näkymään siellä siellä kannattavuudessa kaikki tiedämme mitä mitä ongelmia suomalaisen maatalouden kannattavuudessa nyt on suomalaisen maatalouden tulevaisuus on tietysti kiinni siitä millä tavalla nuoret viljelijät näkevät tämän alan kannattavuuden ja uskovatko luottavatko he tähän alaan jälleen kerran tämän perinteisen kysymykseni arvoisa ministeri mikä teidän viestinne on

rouva puhemies tuossa äsken oli keskustelua metsäteollisuuden ongelmista ja siitä hyvinvoinnista mitä heillä nyt on eli siitä mitenkä hyvin heillä menee pitää muistaa se että suomalaisen metsäteollisuuden ongelmat olivat pitkälti siinä tekniikan kehityksessä mitä itse olen paperipaikkakunnalta lähtöisin niin olen nähnyt sen muutoksen mitä siellä siihen mennessä ennen näitä kriisejä suomalaisessa metsäteollisuudessa mietittiin kuinka nopeasti pyörä pyörii ja kuinka nopeasti kiekko pyörii ja kuinka leveätä paperia tulee ja kuinka monta kilometriä sitä saadaan kerralla tehtyä toiminnan hyödyntäminen ja kehittäminen jäi tavallaan pelkästään kierroksen laskemiseen että kuinka nopeasti se paperi tulee sieltä ulos siinä vaiheessa jäivät tämmöiset tuotannolliset kehittämiset huomioimatta kokonaan minun mielestäni nyt ollaan viisaammalla tiellä oltu ja päästy sitä kehitystä viemään eteenpäin ja ne ratkaisut on tehty huomattavasti ennen tätä hallitusta ne kaikki ne hyvät tulokset ovat sieltä kautta tulleet mitä tulee tuohon maatalouteen ja maatalouden kannattavuuteen niin oli yllättävää tässä kuulla erään maatalousneuvojan kertovan että hänen pitää tehtävänään nyt tällä hetkellä jo laskea kuinka paljon pitää tuottaa hömppäheinää että se maanviljely on kannattavaa ja siitä saa toimeentulon minusta

puhemies kiitos myös minulta ministerille olette kyllä laittanut koko persoonanne peliin suomalaisen ruuan ja suomalaisen maanviljelijän eteen erityisesti vientiponnisteluista kiitän minäkin teitä ja koko hallitusta ne ovat aivan mittavia mutta vielä paljon enemmän pystyisimme tekemään kotimaassa julkisen sektorin elintarvikehankinnat ovat pitkälti yli kolmesataa miljoonaa euroa omassa maakunnassani pohjois savossa laskettiin yhdeksän elintarvikeryhmän kohdalta mitenkä eri kaupungit ja kunnat käyttävät kotimaista ja tuotua tavaraa kuopioon tuotiin kaksikymmentä prosenttia kotikuntaani kiuruvedelle yksi prosentti lähiruokaa kuopiossa käytettiin kymmenen prosenttia kiuruvedellä melkein kuusikymmentä prosenttia tässä emme ole täysin onnistuneet että me saisimme tämän viestin omiin kuntiimme että niillä hankinnoilla mitä me teemme kuntapäättäjinä on valtava aluetaloudellinen merkitys ja merkitys suomalaiselle ruuantuotannolle mitä olette ajatelleet että tässä tehdään lisää ja paremmin

arvoisa puhemies kotimaisen ruuan tuotannosta on tärkeää pitää huoli ja maatalouden kriisipaketti on on hyvin ymmärrettävä joskin se tulee kohdistaa niille jotka sen todella tarvitsevat muutenkin maataloutta pitää sopeuttaa muuttuvaan ilmastoon ja ja myös itämeren itämeren suojeluun me tarvitsemme lisää proteiinipitoisia kasviksia mutta toisaalta viime kesänä gammayökköset veivät ison osan härkäpapusadosta teillä on iso haaste edessänne mukauttaa maanviljelyä se sopeutuu tulevaisuuteen ja voimme huolehtia ruokahuollosta vaelluskaloista sanoisin sen että kun te nyt lopetitte kärkihankkeen niin tilanne on kyllä todella toivoton koska alun perinhän sinne ei laitettu mitään uutta rahaa vaan ensinnäkin rahat leikattiin ja sitten te keksitte uuden kärkihankkeen vaelluskalojen elinvoimasta on todellakin huolehdittava ja ja tulevalle hallituskaudelle jää isoksi tavoitteeksi

vihreät jatkavat tätä samaa samaa hyvin niukan totuuden levittämistä metsiemme tilasta jopa ilmastoguru vihreidenkin arvostama wmon pääsihteeri petteri taalas toteaa julkisessa julkisessa lausunnossaan että hän on kehunut suomen metsien hoitoa ja hakkuita erittäin avoimesti kansainvälisillä foorumeilla ja ihmettelen suuresti että totuus ei teille vihreät vältä tässä asiassa onhan käsittämätöntä että vaikka ihan metsäntutkimuslaitoksen virallisissa mittauksissa ja myös ennusteissa on että kun metsät hoidetaan hyvin niin suomen potentiaalinen metsien kasvu voi nousta sataanviiteenkymmeneen miljoonaan mottiin vuodessa se on se ehdoton maksimi mikä tältä pinta alalta saadaan irti niin te levitätte jatkuvasti määrätietoisesti väärää tietoa eikö teillä ole mitään vastuuta siitä mitä te edustaja halmeenpääkin tässä viittoo ja huitoo sillä keinoin kuin olisi ikään kuin totuuden suuri haltija mutta numerot ovat muuta teillä on oikeus omiin mielipiteisiinne edusta halmeenpää mutta ei omiin totuuksiin

me olemme vedonneet muun muassa tuoreimpiin arvioihin bios tutkimusyksiköltä joka on siis laatinut arvion suomen yklle tekemästä päästöjen maaraportista olemme vedonneet myös suomen ilmastopaneelin lausuntoon joka toteaa että hiilinielujen pieneneminen voi tällä menolla jatkua vielä vuosikymmeniä pahimmillaan vuosisadan

arvoisa puhemies ministeri ansaitsee tietenkin kiitoksen siitä että maatalous saa tässä tilanteessa hieman kriisitukea mutta sitäkin tärkeämpää on että maatalouden kriisinkestokykyä pitkällä tähtäyksellä voitaisiin parantaa suomen maataloudella on kasvava merkitys euroopankin mittakaavassa kun etelä euroopassa tuotanto olosuhteet koko ajan heikkenevät toiveet kiinnittyvät vuorineuvos reijo karhisen selvitykseen jota odotamme hänhän on tunnettu talous ja finanssiasiantuntijana mutta ei ehkä niin paljon maatalouden asiantuntijana kysyisinkin arvoisalta ministeriltä annetaanko hänelle kaikki mahdollinen tuki niin että hän voisi ottaa tässä tehtävässä huomioon kaikki yhteiskuntapolitiikan lohkot ja tehdä niistä

arvoisa puhemies metsäpolitiikka on ollut suomelle hyvin tärkeätä ja erityisen tärkeätä on ollut se että me olemme pitäneet päätöksenteon omissa käsissämme minä ymmärrän sen että ilmastopolitiikka ja metsäpolitiikka halutaan naittaa keskenään ja tehdä päätöksiä joilla maailma pelastuu mutta minä kysyn ministeriltä mitä mieltä te olette onko suomen metsäpolitiikka ollut järkevää sadan vuoden aikana metsien

samoiten on käynyt kasvulle sekin on lähes kaksinkertaistunut se on vähintään satakymmentä miljoonaa kuutiota vuodessa me tiedämme että kun me teemme aukkoja niin siellä käytetään taimia joiden kasvupotentiaali on on aivan erilainen ne ovat jalostettuja jolloin se tarkoittaa sitä että tulevaisuudessa entistä enemmän kasvu lisääntyy ja hiilensidonta lisääntyy minä en tiedä näistä mielipidekerhoista mutta onko tämä suomen

kannan toki huolta että että suomalainen ruoka menestyisi kuulinkin että ministeri oli tehnyt markkinointimatkan tuonne vähän päiväntasaajan alapuolelle voiko näin käyttää ministeristä taiteilijanimeä crocodile dundee

koska hän nautti siellä paikallista lähiruokaa itse koen näin että tuo kriisipaketti mikä viljelijöille osoitettiin oli oli tarpeellinen niin kuin täällä on kuultu se saa laajan laajan tuen omasta puolestani kannan suurta huolta tästä huoltovarmuuskysymyksestä kun muutamissa lehtikirjoituksissa on kirjoitettu näin että huoltovarmuuden kannalta

arvoisa rouva puhemies tässä salissa on ehkä vihreitä lukuun ottamatta hyvin yksimielinen käsitys siitä että metsät ovat kuitenkin suomen kansantalouden kannalta hyvin keskeisessä roolissa ja niitä on viime vuosina hoidettu hyvin myös eduskunta on selkeästi lähtenyt tukemaan metsänhoitoa kemera tukien kautta ne ovat hyvin merkittävässä roolissa olleet

myös metsäautotiet on otettu hyvin vahvasti huomioon se on tärkeätä tilanteessa jossa tänä päivänä puumarkkinat vetävät ihan hyvin itse ainakin olen nauttinut kovasti kesän aikana noista raivaussahahommista ja omalta osaltani kantanut korteni kekoon siinä että

maatalousjaosto vieraili pohjois pohjanmaalla elokuun loppuvaiheessa täällä ovat korhonen ja eestilä jotka olivat matkassa mukana se oli erittäin hyvä ja opettavainen matka me vierailimme viimeisenä kohteena tällaisella viskaalin tilalla joka on

erittäin merkittävä tila

puolen hehtaarin pihatto ja sitten tuhatkaksisataa nautaa hiilineutraalia lihaa tuotetaan sillä alueella koska sinne ei tule yhtään liittymää sata hehtaaria on hakattu metsää keskeltä korpea siellä olivat maansiirtokoneet käynnissä ja ja oli kyse biolaitoksesta biolaitoksesta ja nyt vaikka tällä tilalla on jo ympäristölupa viranomaiset ovat sitten päätyneet siihen että tälle biolaitokselle pitää hakea myöskin ympäristölupa vaikka se parantaa sen tilan ympäristöedellytyksiä lupasimme

esiin kysyn nyt ministeriltä kuinka voi olla niin että kun tilalla on ympäristölupa ja hiilineutraaliustilanne siellä paranee niin sitten kuitenkin riittäisi rakennuslupa siihen

oli jo valmisteilla tämän hallituksen aikana ja edellisen aikana sille nuotteja laadittiin se on saatu nyt kuitenkin valmiiksi kuten lukuisia muitakin hankkeita on tehty tai on vireillä metsäsektorille on syntynyt tuhansia työn ja yrittämisen paikkoja myös tuon äänekosken erinomaisen hankkeen lisäksi mikä on todella hieno asia olisikin hienoa jos täällä osattaisiin antaa laajemmin kiitosta hallituksen politiikalle joka on osaltaan luonut pohjaa investoinneille vahvistanut yrittämisen edellytyksiä ja antanut uskoa ja varmuutta investoijille ja niille ketkä investointeja suunnittelevat

arvoisa rouva puhemies noista susista pikkuisen minä annan esimerkin keski suomesta siellä oli tämmöinen malla susi joka oli pantasusi ja netistä sai seurata missä

käytiin luonnonvarakeskuksessa ja sieltä tuli ilmoitus ettei keski suomessa ole sutta vaikka samaan aikaan sitä sai seurata netistä tälle malla sudelle kävi sitten kinnulassa huonosti se varmaan lähti susien taivaaseen tai johonkin joutui sitten sieltä samaan aikaan kinnulassa ryöstettiin kioskinpitäjä neljä kertaa poliisit eivät tulleet sinne paikalle mutta kun malla susi katosi niin kyllä tulivat helikopterien ja kaikkien kanssa se susi joutui elikkä tämä vihreitten politiikka on semmoista että ollaan enempi näistä koppiaisista ja susista huolissaan kuin ihmisistä

arvoisa puhemies luomutuotannosta ei ole vielä ymmärtääkseni puhuttu tällä tunnilla mitään luomuviljely kuitenkin lisääntyy koko ajan kaksi vuotta sitten noin yhdeksän pilkku yhdeksän prosenttia peltoalasta oli luomulla ja viime vuonna se oli yhdeksitoista pilkku esimerkiksi pohjois karjalassa maakunnassani luomutuotannossa on noin kaksikymmentäseitsemän prosenttia tällä hetkellä olen aika paljon tekemisissä näitten luomutuottajien kanssa ja he ovat erittäin huolissaan siitä että näitä kaikenlaisia tarkastuksia mitkä luomutuotantoon kuuluvat on tuhottoman paljon yksikin tuottaja tässä viime viikolla lähetti minulle laskun näytille siinä oli tarkastaja käynyt toteamassa heidän peltonsa ja puolentoista tunnin työstä lasku oli neljäsataaviisikymmentäseitsemän euroa arvoisa ministeri onko tällaisiin tarkastuksiin tulossa muutosta lähinnä siten että ne vähenisivät vai onko eu ainut joka niitä voi vähentää

arvoisa puhemies lupaan tällä kertaa olla puhumatta sudesta uskon että aikaisempi viestini meni perille sen sijaan haluan kyllä esittää kiitoksen hallituksen

olen hiukan hämmentynyt näistä erilaisista tilastotiedoista ja viittauksista erilaisiin tutkimuksiin vihreät ovat huolissaan siitä että että nyt otetaan liian iso poistuma katsoin luken sivuilta ja haluaisin kysyä ministeriltä onko luken sivuilla oikeata tietoa kun siellä lukee näin puuston vuotuinen kasvu on seitsemänkymmentä luvun alun jälkeen ollut selvästi poistumaa suurempi viimeisin mitattu kasvu on satayhdeksän pilkku yhdeksän miljoonaa kuutiometriä vuodessa kun vuotuinen poistuma on suurimmillaan ollut kahdeksankymmentäkaksi miljoonaa kuutiometriä vuonna kaksituhattaviisitoista muistaakseni vihreät olivat osan ajasta hallituksessa

arvoisa rouva puhemies ehkä tässä on syytä mennä vähän suurempiin sfääreihin ja todeta että ihmiskunta on tähän mennessä onnistunut pysäyttämään vain yhden globaalin ympäristökatastrofin ja se on otsoniaukon suureneminen me emme ole onnistuneet toistaiseksi ja hallituskin sen on myöntänyt pysymään vaikkapa ykn sitoumuksissa olemme siis sitoutuneet ja pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä ja vaikkapa täällä suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana ihan tavanomaisten metsälajien kuten vaikkapa hömötiaisen ja töyhtötiaisen kannat ovat puolittuneet ei tässä pelkästään koppiaisista tai lahopuista tai hiilinieluista ole kyse vaan kyse on myös siitä että metsät elinympäristönä ovat vaarantuneet jo tällä nykyisellä metsäpolitiikallamme me emme ole koskaan sanoneet etteivätkö puunjalostusteollisuus ja metsät luonnonvarana olisi yksi suomen tukijaloista näin on ja tulee olemaan arvoisa edustaja reijonen on

puhemies edustaja östman tuossa totesi että susista puhuminen riittää mutta mikäli kollegat sallitte niin minä vielä ihan vähän hämmennän tätä soppaa nimittäin aamulehti julkaisi kahdeskymmenesensimmäinen kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista jutun hullun hommaa poromiehelle maksettiin pedoista vuodessa yli sataviisikymmentätuhatta euroa vahingonkorvausta vähintään neljänkymmenentuhannen euron korvauksia on maksettu joka vuosi kolmetoista viiva henkilölle eri puolille poronhoitoaluetta nämä rahat mitä ilmeisimmin on maksettu tällaisen erityisen periaatteen elikkä lex halla lain mukaan jolloinka muutamalle eteläisimmälle poronhoitoalueen paliskunnalle on on maksettu korotettua korvausta petojen syömistä poroista olen antanut itse itseni ymmärtää että hyvä hallitus on nyt puuttumassa tähän lex hallan toimintaan ja puretaan tämä lex halla jolloinka pohjoisen alueen petokorvausrahoja on mahdollisuus käyttää myöskin täällä etelämmässä missä niitä on valitettavasti jouduttu leikkaamaan ministeri onko näin että lex hallaa ollaan purkamassa

arvoisa rouva puhemies miellyttävää on se että oikeastaan näkemykset ne mitkä itsekin toin esille olivat sitä että nyt viljelijöille pitää mahdollisuuksia antaa täällä jo kysyttiinkin sitä kuinka tämä valtiontakausjärjestelmä tulee toimimaan

minun mielestäni se on se oikea erittäin matalakorkoinen laina antaa mahdollisuuden niille toiminnanharjoittajille jotka näkevät vielä tulevaisuuden sille että me voimme harjoittaa maataloutta se on se kädenojennus mikä pitää ehdottomasti antaa mitä täällä on tullut sitten energiaverotuksen osalta on minun mielestäni kohtuullista kysyä tässä tilanteessa että jos kuivuri ei pyörikään tänä vuonna niin

oikea kriteeri minä ymmärrän että nämä tuotantokustannukset eivät vähene paitsi sitten ehkä kuivaamisen osalta kaikki muu säilyy edelleen kustannuksina se yleiseurooppalainen viljojen hintojen nousu ei paikkaa kaikkea
ja sitten vastauspuheenvuoro ministeri leppä viisi minuuttia

arvoisa rouva puhemies oliko se nyt viisikymmentä minuuttia kun näitä kysymyksiä oli aika liikaa selvä yritetään arvoisa arvoisa puhemies valtavan paljon hyviä kysymyksiä ja hyviä kommentteja en varmaan ehdi ihan kaikkiin vastata mutta aloitan sillä mihin täällä erittäin moni viittasi tällä pitkäjänteisyydellä se on se huoli se liittyy huoltovarmuuteen se liittyy tulevaisuudenuskoon se liittyy tulevaisuuden investointeihin ja siihen haluavatko nuoret ihmiset alalle ruuantuottajiksi vaiko eivät tämä on iso iso kysymys ja olen todella tyytyväinen siihen että koko suomen kansa on hyvin pitkälle mittauksien mukaan yhdeksänkymmentä prosenttisesti sen takana että suomessa omaa ruokaa tuotetaan myös jatkossa eduskunta on laidasta laitaan samaa mieltä tämä on hyvä lähtökohta tämä on myös vastaus edustaja korhosen kysymykseen meillä on kaikki mahdollisuudet ja edellytykset sille että suomi ruuantuotannon osalta voi olla elintarviketalouden kasvun maa ja se on se joka meitä vie eteenpäin ja ajaa eteenpäin myöskin niin että nuoret uskaltavat lähteä investoimaan tämä on erittäin pääomavaltainen ala kaikki me tiedämme sen että valtavat investoinnit vaaditaan jotta pystytään modernilla tavalla ja kestävällä tavalla ruokaa tuottamaan kestävää pitää olla oli sitten kysymyksessä ruuantuotanto oli sitten kysymyksessä metsäpuolen asiat se on selvä

vielä vastaus energiaveron palautus on ihan totta eihän tämä ole välttämättä moderni keino toimia mutta kun näitä keinoja käytiin lävitse siten että ne osuisivat mahdollisimman hyvin niin siellä piti olla useammanlaista

myöskin tuosta luomuasiasta se kaikki hyöty saamaan mitä mitä siinä on se on yksi meidän edustaja wallin järjestöjen valtionosuuksista ei voi olla kyllä hirvittävän ylpeä siitä toimintamallista myönnetään se me olimme sen liikkumavaran osalta erittäin tiukassa raossa missä me pohdimme sitä kyllä ne olivat moneen kertaan meillä pöydällä tässä kohtaa toivon jälleen kerran sitä samaa niin kuin aina ennenkin että eduskunta suhtautuu myötämielisesti tähän tähän asiaan se on eduskunnan eduskunnan käsissä metsien käytöstä on moni täällä täällä puheenvuoron käyttänyt on selvää että hallitus on oman strategiansa valinnut se strategia on se että me haluamme tehdä suomesta hiilineutraalin maan ja se meidän tavoitteemme on samanlainen kuin ruotsilla eli vuoteen kaksituhattaneljäkymmentäviisi ja se on kovin koko euroopassa ja jos emme metsiämme käytä me emme ikinä sitä saavuta me tarvitsemme kiertotaloutta me tarvitsemme biotaloutta me tarvitsemme digitaalisuutta me tarvitsemme uutta teknologiaa uutta osaamista uusia tuotteita ja kaikkia näitä yhdessä muuten se ei onnistu tuo että metsät ovat kasvaneet ja kasvavat paremmin kuin koskaan antaa meille valtavan mahdollisuuden ja se hakkuukertymä ei ole lähelläkään sitä mitä metsät kasvavat ja vaikka se hiilivaraston kasvu hetkeksi hidastuukin niin sehän ei lopu mihinkään vaan se jatkaa kasvuaan mutta se kasvu hidastuu sen hiilivaraston kasvu hidastuu kun me käytämme mutta samaan aikaan me pystymme korvaamaan merkittävän määrän uusiutumattomia luonnonvaroja niillä tuotteilla joita me metsästä saamme ja tästä yhtälöstä tulee se kestävyys jota me tavoittelemme erittäin kunnianhimoisilla

tai jos se menee muilla muutoksilla niin ne tehdään nopeasti niin että tämä saadaan käyntiin ensi vuoden alusta tällä pystytään kohtuullisen pienellä summalla vivuttamaan merkittävä rahasumma kaikkein tukalimmassa asemassa oleville tiloille tämä on erittäin erittäin merkittävä merkittävä asia yksi uusista toimista maatalouden tukalan kannattavuustilanteen osalta on ilman muuta vuorineuvos karhisen selvitystyö sille selvitystyölle annetaan kaikki mahdollinen tuki on annettu ja tullaan antamaan ja ne toimet joita tämä hallitus ehtii tehdä karhisen selvitystyön se pohjaa myöskin seuraavan hallituksen työtä toivon mukaan tässä yhteydessä esitän jo sen toivomuksen että kun meistä varmasti joku siellä seuraavassakin hallituksessa on niin hän jatkaisi tätä työtä samoin kuin jatkaisi vientiponnisteluja samoin kuin jatkaisi edustaja karimäki vaelluskalojen reittien avaamista seitsemän pilkku kahdeksan siihen rahaa kiinni enemmän kuin koskaan tähän mennessä susien osalta meillä on susien hoitosuunnitelman päivittäminen todennäköisesti me emme anna nyt susiasetusta lainkaan vaan me menemme lain ja tämän uuden ohjaavan sudenhoitosuunnitelman mukaan jolloin me saamme ne häirikköyksilöt ja vaaraa aiheuttavat yksilöt poistettua kiitos
jatketaan debattia vielä jäljellä olevat viisi minuuttia täällä syntyi puheenvuoropyyntöjä

arvoisa rouva puhemies kiitoksia ministerille hyvistä vastauksista äsken tuli laajaa settiä myös siitä millä tavalla tuota pakettia tosiaan pitkällä aikavälillä tullaan hyödyntämään otan vielä yhden kysymyksen tuohon valtiontakaukseen liittyen nyt varmuus myös siitä kun ei osata ihan tarkkaan arvioida kuinka paljon tilat tätä lainoitusta tulevat hakemaan että valtiontakaus ei tule missään määrin rajoitteeksi vaan sillä oikeasti pystytään ne kaikki hädässä olevat tilat sitten myöskin varmuudella lainoituksen piiriin saattamaan toinen asia tässä puheenvuorossani esiin viennin edistämiseen panostetaan merkittävästi ja kuulimme juuri terveiset ministeriltä vienninedistämismatkalta yksi iso huoleni on se millä tavalla me nyt oikeasti voimme turvata sen että tämä afrikkalainen sikarutto ei jalkaudu tänne suomenniemelle juuri viime päivinä tuli terveisiä taas belgiasta jossa on uusia tapauksia tässä tarvitaan ihan merkittävästi myöskin riistanhoidollisia toimenpiteitä mutta myöskin taloudellisia resursseja

arvoisa puhemies tästä valtiontakauksesta toivottavasti ministeri asia hoidetaan niin että pankit eivät pyörittele näitä entisiä velkoja ja sitten saa valtiota takaamaan jolloin se tuki käytännössä valuu pankeille pidetään nyt siitä huoli että näin ei pääse käymään en en tiedä onko kenelläkään ollut edes suunnitelmissa mutta sitä on tässä iässä jo oppinut tämän ennaltaehkäisyn tärkeyden sitten arvoisa ministeri on erittäin mieluista kuulla että suhtaudutte tuohon petopolitiikkaan ja susipolitiikkaan niin että jollakin tavalla pystyttäisiin vastaamaan ihmisten hätään ja varsinkin niitten metsästäjien hätään kun heiltä menee koiria ja he eivät pääse koirilla metsästämään se on heidän kulttuuriaan nämä suvut ja perheet ovat tietyllä alueella esimerkiksi itä suomessa harjoittaneet metsästystä koirien avulla sukupolvesta toiseen ja jotenkin he ovat asianomistajia minun käsitykseni mukaan ja eihän tästä nyt niin hirveää riitaa kannata rakentaa mutta näin järkevästi ajatellen välillä harvennamme niitä susia ja ehkä jopa laumoja jotka ovat niin sanottuja gangsterilaumoja oppineet koiria tappamaan ja metsästämään koska ei suomen ja venäjän populaatio missään nimessä ole vaarassa suomen alue on pieni reuna alue ja venäjällä susia

oli hyvä kuulla kun ministeri tosiaan totesi tämän tämän että nyt nämä metsähakkuiden lisäämiset tarkoittavat sitä että hiilivarastot pienenevät ja käytännössä siis meidän nettopäästömme nyt ensin kasvavat tosin sitten myöhemmin myöhemmin tilanne on toinen tämä on se asia mistä me vihreät olemme olleet huolissamme koska meidän mielestämme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan keinoja nyt emme voi odottaa

ei pidä paikkaansa me näemme metsän uusiutuvana luonnonvarana ja kannatamme sen kestävää käyttöä se tarkoittaa myös sitä että puuta pitäisi pystyä jalostamaan mahdollisimman pitkälle ja siitä pitäisi tehdä pitkäikäisiä tuotteita jolloin ne myös säilyisivät hiilivarastona jatkossa sen takia esimerkiksi puurakentaminen on yksi semmoinen tärkeä asia ja siihen liittyen kysyisin

tässä on nyt tärkeää huolehtia siitä että tämä todellakin viedään mutta olisin kysynyt ministeriltä erityisesti siitä että kun viimeiset päätökset satovahingoista on tehty niin sen jälkeen on tullut kovasti kritiikkiä siitä että tämä nykyinen vakuutuspohjainen järjestelmä ei toimi ja nyt sitten täällä on hallituksen toimena koroista luopuminen ja annetaan helpotusta siihen onko nyt mahdollista että tämä hallitus vielä valmistelisi asiaa tiedän että hallituspuolueistakin tulee sitä että olisi tämmöinen yhteinen rahastojärjestelmä tuottajien ja valtion välinen joka olisi ketterämpi nopeampi ja huomattavasti toimivampi kuin tämä

arvoisa rouva puhemies kirves on paras metsänhoitaja ja hiilinielun kasvattaja semmoinen käsitys minulla on tuossa on hyvä kuva kun aikanaan harvensin metsää mutta tuosta metsäteollisuudesta onko semmoinen tullut mieleen ministerille että metsäteollisuus on varmasti tällä hetkellä paras valuutantuoja tähän maahan koska metsäteollisuus ei ei ole niin kuin metalliteollisuus taikka teknologiateollisuus ne tarvitsevat tuontia se on melkein täysin omavaraista ja viennistä tulevat rahat ne tulevat meidän kaikkien käyttöön elikkä tähän nyt on investointeja tulossa muun muassa

kuopioon millä tavalla ministeri ottaa huomioon sen että sinne

ja sitten annetaan vastauspuheenvuoro ministeri lepälle tämän päätteeksi kaksi minuuttia olkaa hyvä
kiitos paljon arvoisa puhemies jäi edelliseltä kierrokselta vastaamatta vielä yhteen asiaan elikkä maatalouden tutkimusrahoihin jaan tuon huolen ja olen myöskin huolissani sen kehityksestä siksi toivonkin että kun viime kaudella tehtiin tuo rahoitusrakenteen muutos niin että suomen akatemialle annettiin entistä enemmän allokointimahdollisuutta tutkimusrahoille niin myös siellä nähdään se merkitys joka biotaloudella maataloudella metsätaloudella on meidän suomen taloudelle ja meidän kestävyydelle ja sille että me otamme ja teemme osamme myös ilmastonmuutoksen torjunnassa se on se on äärimmäisen tärkeä asia mutta sitten näihin muutamiin muihin asioihin

joita tehdään fossiilisista raaka aineista ja sitten sanottakoon se vielä toiseen kertaan siis hiilinielujen kasvu pienenee eivät hiilinielut pienene vaan hiilinielujen kasvu pienenee kun me hakkaamme jos hakataan enemmän siis hallitushan ei hakkaa yhtään mottia vaan metsäteollisuus puurakentaminen äärimmäisen tärkeä asia sitä on edistetty monin monin eri toimin ja edistetään jatkossakin erittäin vahvasti niin että se etenee meillä betoni hallitsee erittäin vahvasti varsinkin julkista rakentamista ja siksi me kaikki myös kuntapäättäjinä voimme olla myöskin tässä ja toivon että olemme viestinviejinä

tämä on yksi niitä asioita josta halutaan ilman muuta pitää pitää huoli afrikkalaisen sikaruton sikaruton torjunnassa tarvitaan järeitä keinoja ja niitä tulee edelleenkin me vahvistamme noilla rajoilla ja maahantulopaikoilla olevia toimintoja me teemme siihen lainsäädäntöä velvoitamme siellä myöskin niin satamia kuin lentokenttiä kuin kaikkia muitakin paikkoja mihin tänne väkeä tulee nyt sitten toimimaan entistä vahvemmin tämän viheliäisen taudin osalta metsästystä on helpotettu sitäkin tullaan vielä edelleenkin helpottamaan jotta me me saamme pidettyä villisikakannan kurissa kiitos
siirrytään puhujalistaan ensimmäisenä edustaja hoskonen

arvoisa herra puhemies nyt kun ministeri on vielä paikalla niin susitilanteesta haluan kertoa ihan tämän päivän tapahtumia

nyt kolmen viikon aikana pyörinyt susia yksikin rouva joka aamulla oli aamulenkillä omalla huudollaan karkotti sen suden metsään siinä oli kaksi pientä lasta koulumatkalla kukaan ei tiedä mitä olisi tapahtunut jos tämä kyseinen rouva ei olisi sattunut paikalle johtopäätöksenä siitä mitä on on tapahtunut kolmen viikon aikana nyt vasta saatiin sen suden poistolupa ensin se oli karkotuslupa kun täällä etelässä tapahtuu niin että susi tulee asutuksen lähelle sitten on ilmavoimat maavoimat ja merivoimat poliisi ja pelastuslaitos ja kaikki viranomaiset liikenteessä eivätkö ihmiset ole tasa arvoisia lain edessä niin että ihmisen elämää ja ja terveyttä turvataan aidosti joka sen suden kohtaa vaikka nyt siinä varpukujan

kevyen liikenteen väylällä mikä menee liikuntahallille

henki pitää vaarantaa suomalainen suurpetopolitiikka on mennyt aivan käsittämättömäksi karannut käsistä täysin ja luonnonvarakeskuksen viimeinen kanta arvio väittää susia olevan vain hyvin pieni se ei pidä puoliksikaan paikkaansa niitä on paljon paljon enemmän mutta joka tapauksessa jos emme tee tälle asialle jotakin niin toivon hartaasti että sitä päivää ei minun silmieni eikä kenenkään silmien tarvitsisi nähdä että pieni lapsi joutuu suden raatelemaksi läheltä piti tilanteita on monia ollut olen siitä tässä talossa puhunut sen kymmenen kertaa vaan ei meinaa asia vaan edetä tämä on asia joka on myös ihmisarvokysymys kumpi tässä maailmassa on tärkeämpi se ihmislapsi joka kävelee kouluun koulutiellä vai se peto joka jolkottelee siinä samalla tiellä

kaksituhattakaksikymmentäviisi saakka ulottuvaa kansallista metsästrategiaa siinähän nimenomaan sovittiin siitä että metsien käyttöä lisätään hakkuita lisätään ja hoitoa lisätään näin on tapahtunut no toki ymmärrän että vihreät loikkasivat tästä kielsivät tämmöistä koskaan tehneensä ja nyt saavat sitten taas levittää tämmöisiä vaihtoehtoisia totuuksia joita

huippuasiantuntija maailmalla kertoo meistä totuuksia ja te vain vääristelette niitä lukuja se on totta että meillä on metsiä hakattu paljon siitä huolimatta sekä hiilinielu että metsävarasto puuvarasto kasvaa koko ajan koko ajan molemmat kasvavat ne molemmat ovat viime sodan jälkeen tuplautuneet vaikka menetimme sodassa kuitenkin pinta alaammekin parhaat alueet menivät

edes metsäntutkimuslaitoksen tiedot teille vältä suomessahan on on metsätutkimus maailman vanhinta yli sata vuotta vanhaa tutkimusta kaikki puut tiedetään motilleen hakkuut tiedetään motilleen ja sekään ei teille vältä mitä te sitten uskotte en en minä mahda tälle tilanteelle mitään

kun nyt on tämmöinen yleinen kansallinen yksimielisyys siitä että maanviljelijä tarvitsee oikeudenmukaisen osan siitä tuottamastaan tuotteesta suomalaisesta puhtaasta ruoasta joka meidän ruokapöytäämme matkaa sitten monen monen mutkan kautta

niin toivotaan nyt että maatalouden kohdalla tämä muistetaan sitten vielä kymmenenkin vuoden päästä eikä tässä ruveta tekemään tätä samaa tilastojen vääntelyä kuin tuolla metsätalouden puolella on tapahtunut sitä hartaasti toivon

arvoisa puhemies ministeri soini piti esimerkillisen puheen tuossa muutamia tunteja sitten ja kuten ministeri mainitsi ilmastonmuutos on myös mahdollisuus arktinen alue tulee nähdä suomessa uutena meitä hyödyttävänä mahdollisuutena kun ilmasto lämpenee avautuu euroopan pohjoisella rajalla käyttöömme täysin uusi meri ilmastonmuutos edellyttää meiltä toimia meidän tulee varautua sen mukanaan tuomiin haitallisiin vaikutuksiin ja samalla työtä on tehtävä edelleen ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ehkäisemiseksi vaikka muutokset ovat uhka tuo ilmaston lämpeneminen mukanaan myös uusia mahdollisuuksia näistä kuulee harvoin tässä salissa puhuttavan uhkista puhujia kyllä riittää näen mahdollisuutena jäämeren avautumisen seuraavien vuosikymmenten aikana jäistä vapaa pohjoinen meri on realiteetti joka meidän on huomioitava koska jo nyt kiina ja muut suurvallat valmistautuvat toimimaan meidän lähialueillamme myös euroopan on herättävä ja valmistauduttava muutokseen euroopan etuna on rakentaa tie ja ratayhteydet etelä pohjois suunnassa mantereen rannalta toiselle rannalle toimivat liikenneyhteydet ja erityisesti suomi ovat tässä maantieteellisesti avainasemassa me olemme euroopan pohjoinen jäsenmaa ja suunnittelemme jo nyt ratayhteyttä jäämerelle eurooppalainen rataverkosto joka yhdistäisi välimeren ja jäämeren yhdistäisi samalla koko euroopan etelä pohjois suunnassa jotta tämä olisi mahdollista meidän tulee vakuuttaa eurooppalaiset kumppanimme tämän hankkeen tärkeydestä suomen eu puheenjohtajuuskausi tarjoaa tähän erityisen mahdollisuuden jota emme saa nyt hukata puheenjohtajuuskauden aikana voimme kertoa muille mitä yhtenäinen ja yhdistetty eurooppa tarjoaa esimerkiksi puolalaisille tai italialaisille suomen halkaiseva ratayhteys joka jatkuisi eteläiseen eurooppaan asti toimisi meille todellisena talouden käynnistyskaapelina se loisi virtaa suomen talouteen auttaisi pieniä ja keskisuuria yrityksiämme saamaan asemaa euroopan markkinoilta samalla voisimme toimia sillanpääasemana euroopan ja aasian markkinoilla mielestäni jäämeren ratahankkeen tulee kulkea myös kajaanin ja joensuun kautta niiralaan mistä se jatkuu venäjän ja kazakstanin kautta silkkitienä kiinaan saakka nämä väylät tulee huomioida huomioida jo nyt teiden ja rautateiden runkolinjauksissa tällä hetkellä näin ei ole on erinomainen asia että hallitus panostaa ministeri soinin johdolla arktiseen alueeseen ja myös tässä budjettiesityksessä

suomen tyttöjen ja naisten seksuaali ja lisääntymisterveyden edistämisessä kärjen pidä ehdottomasti ja selkeästi olla ennaltaehkäisy tätä alempi tavoite ei voi olla edistyneen maan tavoite jos todella halutaan edistää kaikkien tyttöjen ja naisten terveyttä ja hyvinvointia laittomia abortteja ei soisi missään tehtävän laittomien aborttien tekemisen poistamiseksi on tehtävä työtä ehkäisystä pitää huolehtia niin ettei kenenkään tarvitsisi harkita laillistakaan aborttia laillisten aborttien myötä meillä on iso joukko monella tavalla traumatisoituneita naisia niin abortin tehneiden naisten kuin abortin suorittamiseen joutuneen henkilökunnankin keskuudessa monet näistä traumatisoituneista tytöistä ja naisista tarvitsisivat apua ja tukea tapahtumien ja tuntemusten kunnollista läpikäyntiä ituprojektissa on abortin läpikäyneille vertaistukiryhmiä joissa sadat tytöt ja naiset ovat saaneet apua arvoisa herra puhemies toivoisin että täällä kovaan ääneen messuavat tutustuisivat joihinkin näistä tarinoista ja ymmärtäisivät kuinka paljon abortti todellisuudessa rikkoo naista ja aivan viimeiseksi arvoisa herra puhemies toivottavasti suomella tavoitteet ovat korkeammalla ja pystymme tarjoamaan ja viemään maailmallekin korkeampilaatuista tyttöjen ja naisten seksuaali ja lisääntymisterveyden edistämistä asiat on mahdollista hoitaa niin että kaikkien elämää kunnioitetaan

arvoisa puhemies kesä oli historiallisen kuiva ja kuuma itämeri velloi leväpuurossa viljasatoa menetettiin ilmastonmuutoksen torjunnalta ei kukaan voi enää paeta meillä ei ole planeetta btä meidän on tehtävä kaikkemme eikä yhtään vähempää ilmastotalkoissa missä viipyy hallituksen lupaama kivihiilenpolton kieltolaki ja turpeenpoltollekaan ei näy loppua vaikka siitä tulee suuret ilmastopäästöt ja suoluontoa menetetään hallituksen tavoitteena ovat ylimitoitetut hakkuut jotka puolittavat metsien hiilinielut vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä se heikentää luonnon lajirikkautta ja vähentää eliöstöä lisäksi tutkijoiden mukaan kaikki hallituksen ilmastotoimet vesittyvät ja päästöt lisääntyvät myös leikkaukset koulutuksesta ja kaikkein heikoimmilta jatkuvat tämä ei ole oikeudenmukainen eikä tulevaisuuteen katsova budjetti itämeren suojeluun ensi vuodelle luvattu viisitoista miljoonaa euroa on tärkeä mutta tarvitaan enemmän maataloustukijärjestelmä on sopeutettava ilmastoon ja itämeren suojeluun ympäristötuet on kohdennettava aidosti vaikuttaviin toimiin ja ruuantuotantoon tarvitaan lisää proteiinirikkaita kasveja luonnon monimuotoisuus hupenee pelottavaa vauhtia mutta hallitus on puolittanut luonnonsuojelualueiden hankinnan määrärahan soidensuojelun täydennysohjelma on neljättä vuotta keskeytetty vaikka monet linnut tarvitsevat suoympäristöä monet eliöt tarvitsevat lahopuuta näin ei voi jatkua luonnon ja ilmaston on oltava päätösten keskiössä hallitus antaa anteliaita veronalennuksia autoiluun mutta ne eivät kohdistu ekologiseen biokaasuautoiluun auton muuntaminen kaasuautoksi on ekoteko miksi silloin rangaistaan raskaammalla verotuksella ministeri berner onneksi lupasi budjettikeskustelussa että näihin autoveroihin on palattava ja harkittava niitä uudelleen ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta liikenne on saatava paremmin raiteilleen uudenmaan maakunnassa arjen työmatka ja koululiikenne tarvitsee raiteita länteen itään ja pääkaupunkiseudulle rantaradalle karjaalle tarvitaan kaksoisraiteet ja sen ensimmäinen vaihe on espoon kaupunkirata myös porvoon suuntaan kaivataan lähijunaliikennettä hanko hyvinkää radan sähköistys on tärkeä hanke myös teollisuuden kuljetusten ja viennin kannalta nyt hangon kaupungin läpi huristavat rekat joten kuljetukset on saatava raiteille valitettavasti hallitus ei ole näihin hankkeisiin panostanut työtä jää paljon tulevalle hallitukselle koulutus on kasvun ja työllisyyden ajuri ja pienen maan paras valtti hallitus ei kuitenkaan korjaa tekemiään jättimäisiä leikkauksia tieteeltä tutkimukselta korkeakouluilta ja ammattikouluilta koulutuksessa on valtavasti tarpeita sillä pelkän peruskoulun varassa olevien ihmisten työllisyysaste on vain neljäkymmentä prosenttia meidän on saatava jokaiselle nuorelle koulutuspaikka panostettava aikuiskoulutukseen muuntokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen suomessa on satakaksikymmentätuhatta köyhää lasta joiden perheissä on osattomuutta miltä tuntuu lapsesta joka ei pääse retkille ja harrastuksiin kavereiden kanssa emme halua lasten luokkayhteiskuntaa jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus harrastaa mutta köyhyys syrjäyttää silti perusturvan indeksijäädytykset jatkuvat köyhimmille olennaisia tukia ei koroteta on häpeällistä että hallituksen tuet valuvat rikkaimmille lapsiperheköyhyys kasvaa eläkeläisköyhyys kasvaa moni pienituloinen eläkeläinen miettii ostaako ruokaa vai lääkkeitä kun raha ei riitä kaikkeen tulevalle hallitukselle jää paljon korjattavaa mutta yhden asian nostan joka muuttuu paremmaksi kaikkien eduskuntaryhmien yhteistyöllä meillä on tässä maassa paljon puolustettavaa paljon kaunista sen itsenäisyydestä kiitän sotaveteraaneja vihdoin kaikille rintamaveteraaneille ja sotainvalideille turvataan kotiin vietävät palvelut hauraat iäkkäät veteraanit saavat näin tukemme kiitoksin

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat

tällä vaalikaudella kokonaisveroaste ei nouse työllisyysaste nostetaan seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja työllisten määrä kasvaa sadallakymmenellätuhannella nyt tilanne on täysin toisenlainen kuin vajaa neljä vuotta sitten itse asiassa talouskasvu on tällä hetkellä jopa noin kolmen prosentin luokkaa taidamme olla suhdanteen huipulla sillä tuoreimmat arviot osoittavat että ensi vuonna talouskasvu hivenen hidastuisi noin kahteen prosenttiin ja sen jälkeen

ja siitä eteenpäin jäisi tuollaiselle hieman pysyvämmälle matalan kasvun tasolle noin puoleentoista prosenttiin kasvu on ollut siis poikkeuksellisen vahvaa vuodesta kaksituhattakuusitoista lähtien ja nyt kun katsomme näitä tavoitteita joita asetettiin keväällä kaksituhattaviisitoista niin voidaan todeta että yli satakymmentätuhatta työllistä on enempi se on saavutettu työllisyysaste menee tänä vuonna prosenttiin ja hallituspuolueet ovat jo aika yksituumaisesti todenneet että katsetta pitää kääntää eteenpäin ja kohti seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetta sellaista yleistä pohjoismaista tasoa ja ja se varmasti jaetaan aika lailla myös oppositiopuolueiden kanssa että sen pitää olla ensi kauden kauden tavoite ja tehdään jo nyt sitten etunojassa työtä sinnekin ensi vuonna työttömyys

ja julkinen talous on vahvistunut jopa kuudella miljardilla täytämme itse asiassa tällä hetkellä emun kaikki kriteerit tämä ensi vuoden budjetti jota nyt olemme tämän viikon käsitelleet lisää sosiaalista oikeudenmukaisuutta puuttuu maamme osaajapulaan siihen kohtaanto ongelmaan että on kymmeniätuhansia mutta samaan aikaan työttömiä on paljon eli siihen että heidän osaamisensa kohtaisi tällä budjetilla nopeutetaan työllistymistä ja parannetaan turvallisuutta ja tuetaan myös suomalaista ruuantuotantoa meillä on tällä hetkellä haasteita sen takia että talous hyvästä kasvusta huolimatta ei näy kaikille eli meillä työttömyys ei ole laskenut sillä tavalla kuin kuin talouskasvun olisi odottanut sitä tekevän kyse on tällä hetkellä siitä että monen työttömänä osaaminen esimerkiksi it taidot ei ole sellaista että se täyttäisi tämän päivän vaatimukset sen takia tehdään panostuksia siihen että saadaan täydennyskoulutusta ja uudelleenkoulutusta isoin kehysriihen panos ohjataan itse asiassa tutkimukseen ja kehitykseen se oli tärkeä asia että tutkimus ja kehitys nostetaan uudelleen uudelleen sille kuuluvaan arvoon arvoon työttömien koulutuksen jo mainitsin isona asiana varhaiskasvatuksen tasa arvoraha noin noin kymmenen miljoonaa sillä varhaiskasvatus on vaikuttavinta ja tällä pystytään pienentämään ryhmäkokoja ja lisäämään henkilökuntaa lukiolain toimeenpanoa vahvistetaan kymmenellä miljoonalla ja ammattikoulun reformin toimeenpanoon lisätään ensi vuodelle viisitoista miljoonaa euroa itse asiassa hyvinkin merkittävä asia on myös koulutuksen tasa arvon edistäminen nyt ensimmäistä kertaa otetaan käyttöön toisen asteen oppimateriaalilisä noin kuusisataa euroa vuodessa se on merkittävä apu siihen että toisen asteen opinnot eivät jää rahasta kiinni tänään on tehty hieno päätös kieltenopetus alkaa jatkossa ensimmäisellä vuosiluokalla ja aivan lopuksi arvoisa puhemies haluan antaa kiitosta toimista suomalaisen ruuantuotannon turvaamiseksi kuten myös itämeren ja lähivesien lähivesien puhtauden takaamiseksi myös se että eriarvoisuutta vähennetään korottamalla sairaus vanhempain kuntoutus ja erityishoitorahaa kahdeksallakymmenellä eurolla kuukaudessa ja en malta olla loppuun toteamatta että yksi tämän budjetin hienoimpia ratkaisuja on se että kaikki suomalaiset sotiemme veteraanit tuodaan samalle viivalle

poliisien määrää lisätään ja myös puolustusvoimiin panostetaan lisää

debattiin saada puheenvuoroa joten nostan tässä nyt yhden sosiaali momentille kuuluvan asian esille täällä on tänään kiitelty moneen kertaan välitä viljelijästä hankkeelle budjettiehdotukseen kirjattua lisärahoitusta yhdyn kiitoksiin hanke on erittäin tärkeä se on toiminut hyvin kuten vastaavat elyjen rahoittamat alueelliset hankkeetkin eli siis toiminta jossa autetaan pahimpiin tilanteisiin joutuneita viljelijöitä löytämään ratkaisuja ahdinkoonsa oli ahdingon syy sitten taloudellinen terveydellinen tai parisuhteisiin taikka elinkeinon murrokseen liittyvä on erittäin tärkeää on tärkeää että on olemassa puolueettomia henkilöitä joihin voi luottaa ja joiden tehtävänä on käyttää ammattitaitoansa ratkaisujen löytämiseen yhdessä autettavien kanssa ainoa negatiivinen asia näiden jaksamista tukevien hankkeiden jatkorahoitukselle onkin se se että pelkään että niiden tarve ja palveluiden kysyntä tulevat kasvamaan räjähdysmäisesti tulevan vuoden aikana näin siitäkin huolimatta että ministeri ja eduskunta ponnistelevat maatalouden kannattavuuden ja tulevaisuusnäkymän parantamiseksi myös tämän budjetin avulla

arvoisa puhemies ministeri virolainen puhui hyvin kehitysyhteistyöstä

ja sen rahoitusta ohjaavan tavoitteen kanssa viime vuosina onkin ollut entistä tärkeämpää että rahoitus kohdistuu oikeisiin kohteisiin ja hankkeisiin olen ollut tämän hallituskauden puolueemme edustajana kehityspoliittisessa toimikunnassa ja saanut samalla tutustua kehitysyhteistyömme kohteisiin muun muassa nepalissa nepal on suomen toiseksi tärkein kahdeksasta kehitysyhteistyökohteesta maaohjelmalla on kolme päätavoitetta terveyden parantaminen puhtaan veden ja sanitaation avulla laadukkaan opetuksen takaaminen kaikille sekä naisten ja syrjittyjen aseman vahvistaminen suomen nepalissa tekemällä kehitysyhteistyöllä on erittäin hyvä maine ja vastaanottajien luottamus maan länsiosissa noin kolmekymmentä viiva neljäkymmentä prosenttia talouksista ilmoittaa edelleen kärsivänsä ravinnonsaannin vaikeuksista ja jopa neljäkymmentä prosenttia naisista ilmoittaa ettei heillä ole lainkaan koulusivistystä ja kolmasosa ei osaa lukea lainkaan tytöistä puhumattakaan lapsiavioliitot ja taloudelliset esteet ovat nepalissa heille suurimpia koulunkäynnin esteitä suomi on toiminut hallitusohjelman mukaisesti nepalissakin aktiivisesti erityisesti naisten ja tyttöjen seksuaali ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien puolesta ja tätä työtä on ehdottomasti jatkettava uskon että todellinen muutos lähtee naisista ja tytöistä ja heidän olosuhteidensa parantamisesta sukupuolten tasa kestävän kehityksen ehto ja sitä suomen tulee kaikessa toiminnassa korostaa kehityspolitiikan tärkeimmät tavoitteet ja periaatteet kuten tasa arvon edistäminen tulee vakiinnuttaa pysyvämmälle tasolle kehityspolitiikan tulisi perustua pitkälle aikavälille koska hallituskausittain vaihtuva ohjelma ei palvele pitkän aikavälin tavoitteita eikä näin ollen tarjoa riittävää ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi keskeistä koko toiminnalle on johdonmukaisuus toiminnan laatu jatkuvuus joustavuus sekä kyky ottaa huomioon erilaiset toimintaympäristöt kehitysyhteistyön keskiössä tulee olla kaikkein köyhimpien ja sorrettujen ihmisten elinmahdollisuuksien tukeminen kokonaisvaltaisesti suomen kehityspolitiikkaa ja yhteistyötä on tarpeen mukaan muutettava niin että se edistää paremmin sukupuolten välistä tasa arvoa ja vahvistaa tuloksellisemmin naisten ja tyttöjen oikeuksia ja asemaa kuten hallitusohjelmassa on arvoisa puhemies kehitysyhteistyössä tulee keskittyä tuloksellisuuteen sitä mitä ei voi mitata ei voi kehittää finanssisijoituksia suunnataan vahvasti jatkossa ilmastotoimiin sillä lahjamuotoinen apu ei mitenkään riitä tarpeisiin tarvitaan myös yksityisiä pääomia pakolaisuuden juurisyitä tulee hoitaa muun muassa kehitysyhteistyön ja kriisinhallinnan avulla alueina erityisesti afganistan lähi idästä irak syyria sekä afrikan sarven alue somalia ja etiopia kehitysyhteistyöavun rahoitusta jokaisessa kohdemaassa tulee seurata jatkossakin tarkoin ettei tapahdu väärinkäytöksiä arvoisa puhemies kehitysmaat etenkin afrikassa tarvitsevat puhtaasti tuotettua energiaa panostuksia maatalouden tuottavuuteen pankkipalveluita sanitaatiota ja ylipäätään satoja miljoonia kunnollisia työpaikkoja kaikkea sitä kehittyneissä maissa on ollut itsestäänselvyys esimerkiksi afrikassa on edelleen yhdeksänsataa miljoonaa ihmistä ilman sähköä ja työmarkkinoille tulee joka vuosi toistasataa miljoonaa ihmistä lisää investoinneilla on kova kiire myös ilmastonmuutoksen takia ilmaston kannalta on ratkaisevaa miten kehitysmaat tuottavat energiansa ja miten esimerkiksi afrikan metsät saadaan suojeltua nopeasti etenevältä metsäkadolta finnfundin kaltaiset kehitysrahoittajat ovat avainroolissa finnfund on tehnyt paljon sen eteen että kaikkein köyhimmät ihmiset etenkin naiset pääsevät tavallisten pankkipalveluiden piiriin voivat perustaa pankkitilin vastaanottaa ja siirtää rahaa jopa vakuutuksia tällaisilla palveluilla on valtava merkitys etenkin pienviljelijöille ja naisille joilla ei ole ollut mahdollisuuksia saada kohtuuhintaista lainaa siemeniin tai työkaluihin tai minkäänlaista vakuutusta kadon varalta näen hallituksen panostuksen kehitysyhteistyöhön tervetulleena palautuksena siitä mitä aikaisemmin on leikattu edustaja tanus piti erinomaisen puheen joku aika sitten

aborteista itse olin grönlannissa pohjoismaiden neuvoston kokouksessa ja siellä tuli esiin että esimerkiksi nuukissa syntyy vähän yli yhdeksänsataa lasta vuodessa mutta abortteja tehdään jossain on vika sanon minä

arvoisa puhemies tässä salissa on käytetty paljon puheenvuoroja sen puolesta että että työllisyys on parantunut ja työttömyys on alentunut ja itsekin olen iloinen noista luvuista mutta toivoisin että me menisimme hieman syvemmälle niiden lukujen sisälle jotta me emme ikään kuin tule pettäneeksi itse itseämme tässä kehityksessä sillä jos ajattelemme hallituksen politiikan toimivuutta niin se että kasvun ennustetaan kuitenkin hiipuvan jatkossa on huolestuttava piirre ja yksi tekijä ainoastaan yksi tekijä siellä taustalla on varmasti se miten meillä on osaavaa työvoimaa saatavilla jos mietimme sitä nopeaa rakennemuutosta mikä tässä yhteiskunnassa on niin meidän pitäisi pystyä vastaamaan paremmin osaamistarpeisiin mitkä ovat jatkuvasti muuttuvia me kävimme kyselytunnilla keskustelua siitä mitä on tapahtunut ammatillisessa koulutuksessa jos katsomme ihan raakoja talouslukuja budjetissa niin kahdensadan miljoonan leikkaus ammatilliseen koulutukseen sinne missä meillä on eniten keskeyttämisiä sinne missä meillä on paljon sellaisia opiskelijoita jotka tarvitsevat erityistä tukea sinne missä lähiopetustunnit alkavat hiipua lähes olemattomiin on todella iso riski suomen tulevan kasvun kannalta ja kasvu on oleellista koska sitä kautta me pystymme generoimaan työpaikkoja

mitä työllisyysaste nykypäivänä pitää sisällään alkuvuodesta me törmäsimme siihen että työtunnit olivat vähentyneet vaikka työttömien määrä oli vähentynyt ja työllisyysaste oli parantunut onneksi nyt tämän toisen vuosineljänneksen tulokset ovat parempia tästä näkökulmasta elikkä se kertoo siitä että ihan oikeasti niitä töitä tehdään enemmän eikä pelkästään siitä että meidän tilastoissamme tapahtuu jotakin rakenteellista työelämän muutoksesta johtuvaa muutosta

meidän työllisyydessämme on tapahtunut usein tässä salissa sanotaan että työllisyys on parasta sosiaaliturvaa olen itsekin sanonut usein niin mutta alan olla sitä mieltä että tuo väite on vanhanaikainen sen vuoksi että työllisyys ei läheskään aina ole parasta sosiaaliturvaa esimerkiksi pienituloisuusrajan alla olevista lapsiperheistä

yhtälössä mättää joku ja se pitäisi analysoida ketkä ovat niitä ihmisiä jotka ikään kuin ajautuvat työstä huolimatta toimeentulotukiriippuvaisiksi miten sitä voitaisiin ehkäistä sillä jos ihminen joutuu työtulojen lisäksi hakemaan toimeentulotukea niin se syö työn arvoa

toinen asia josta haluaisin sanoa on tämä niin sanottu kuntakokeilu josta on puhuttu jo aika paljon me olemme siinä tilanteessa että ministerin sitkeys ajaa omaa uudistustaan suhteessa kohti maakuntauudistusta alkaa muuttua vaaralliseksi jääräpäisyydeksi kuntakokeilut ovat loppumassa se tarkoittaa sitä että niihin ei pystytä enää ottamaan uusia vaikeassa asemassa olevia työttömiä siitä huolimatta että tulokset ovat olleet hyviä eri puolilla suomea ja jos me palaamme siihen vanhaan lainsäädännölliseen tilaan mikä meillä on niin siellä pohjalla ovat leikatut työhallinnon resurssit siellä ei ole läheskään samanlaista resurssia vastata pitkäaikaistyöttömyyden purkamiseen kuin aiemmin vaan siellä on huonompi resurssi ja jos ajattelemme että tässä talossa on olemassa pilottilainsäädäntö joka itse asiassa on pysyvää lainsäädäntöä joka on hyvin pitkälle yksityistävää lainsäädäntöä meidän julkisiin nähden niin se on tällä hetkellä jumissa perustuslakivaliokunnassa ja me tiedämme että perustuslakivaliokunnassa on sote asiat siellä on tiedustelulakiasiat siellä on paljon isoja asioita joita hallituspuolueetkin haluavat preferoida tällä vaalikaudella ja viedä niitä eteenpäin en ihan jaksa uskoa että sieltä yhtäkkiä huomenna tai ylihuomenna putkahtaa lausunto pilottilaista varsinkin kun tuo laki on perustuslain näkökulmasta hyvin ongelmallinen siellä tehdään isoja fataaleja muutoksia esimerkiksi siihen millaisia ovat tulevaisuuden viranomaistehtävät ja mitä yksityiset yritykset voivat tehdä sellaisia muutoksia jotka liittyvät siihen että

tähän asti on oltu sitä mieltä että edes kunnat eivät voisi päästä kaikkiin työttömän tietoihin käsiksi nyt niihin voisivat tämän pilottilain perusteella päästä käsiksi yksityiset yritykset en jaksa uskoa että se on läpihuutojuttu perustuslakivaliokunnassa ja jos tuo laki ei valmistu niin meillä on pitkä tauko rakennetyöttömyyden purkamisessa arvoisa

hallitus on aivan oikein ja kunnioitettavasti lisännyt omaehtoisen koulutuksen mahdollisuutta työttömille tästä nostan hattua se on minusta hieno asia mutta samaan aikaan on ajettu voimakkaasti alas työvoimapoliittista koulutusta jonne pääsevät ne työttömät jotka eivät pääse niihin omaehtoisiin kouluttautumisiin tämä on yksi taustatekijä osaavan työvoimapulan taustalla ja toivoisin että tämä nähtäisiin budjetissa on pieniä panostuksia tälle puolelle mutta suhteessa leikkauksiin ne ovat pieniä kun pohjalla on paljon isompi leikkaus ja se on kuitenkin se väline jolla nimenomaan työttömiä koulutetaan omaehtoiseen koulutukseen menevät ne jotka muutenkin kouluttautuvat

arvoisa

uudistettiin niin että se tuli vakuutusmuotoiseksi ja nyt hallitus reagoi niin

veroista luovutaan pieni kädenojennus ja se tapahtuu tässä nopeasti mutta nyt tarvitsisi pohtia aidosti me tiedämme että tässä eduskunnassa oppositio ja hallituspuolueitten välillä on yhtenäinen näkemys siitä että vakuutusjärjestelmään siirtyminen satovahingoissa ei ollut se oikea ratkaisu vaan nyt tarvitaan erilaisia rahastojärjestelyjä missä tuottajat valtio ehkä joitakin alueellisia toimijoitakin on mukana kartuttamassa sitä rahastoa missä voidaan paikallisemmin ja nopeammin satovahinkoihin reagoida kuin jos tämä toimimaton vakuutusjärjestelmä sitten verotuksen kautta saa tukea me vasemmistoliitossa haluamme tällekin sektorille kestävää

myös niitä mahdollisuuksia joita voimme tehdä maataloudella on suuri vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen yksilön arjessa ruokavalinnat ovat yksi vaikuttavimmista keinoista oman ekologisen jalanjäljen pienentämiseen ympäristövastuu ei kuitenkaan saa jäädä yksilön valintojen varaan vaan koko ruokajärjestelmää ruokajärjestelmää on korjattava merkittävästi yhtenä semmoisena yleisenä ajattelumuutoksena me olemme kuukausi kaksi sitten kokeneet sen kuinka puolustusministeri tuohtui kovasti

kun sitä tuli jotenkin kun puhutaan kasvisruoasta ja siitä että sitä yhteiskunnassa halutaan edistää niin siihen tulee tämmöinen hihhulivarjo päälle kuitenkin kertoa teille että ne jotka tuottavat kasvisruokaa ne maatalousyrittäjät ovat tosissaan tässä asiassa eivät he ole mitään hihhuleita tai sitten myös näitä jalostavia jatkoketjuja tässä tässä samassa keskustelussa vähätellään niin että he ovat hihhuleita tämä on yritystoimintaa mikä on kestävämpää ja sanoisin että tämä on tuottajalle aivan yhtä suuri potentiaali kuin liha minä kyllä syön lihaa mutta haluan kertoa tämän ettei pidä näkemyksellisesti ja asenteellisesti vaikuttaa siihen että joku tuotantosuunta on yhteiskunnallisessa keskustelussa epätasa arvoisessa asemassa perinteisen elintarviketuotannon kanssa se koko tuotantoketju ansaitsee oman arvostuksensa ja tässä suhteessa me myöskin pystymme asioita edistämään on ihan selvää että maan multavuutta on lisättävä viljelymuotoja löytyy tutkijoiden ja tuottajien yhteistyöllä eli uusia menetelmiä pitää hakea jotta me voimme edelleen kehittää ja parantaa maan tuottavuutta mutta se tarkoittaa sitä että sen maan pitää olla muokattavissa ja se pystyy tuottamaan

kotimainen alkutuotanto ja jalostusketju ovat tärkeitä niin elävän maaseutumaiseman kuin ruokaturvankin kannalta tästä me olemme kaikki samaa mieltä meidän pitää mahdollistaa se että meidän maaseutumme on elävä jo senkin takia että jos kaikki asuisivat kaupungissa tulisi aika pitkiä työmatkoja herra puhemies meillä ihmiset kävisivät viljelemässä maita siellä viisikymmentä tai sadan kilometrin päässä missä he eivät asu joten pitää ymmärtää se että elämä on valintoja täynnä meidän pitää teknologiaa edistää niin että meillä on mahdollisuutta maataloutta edistää myös niin että tämä digitalisaatio saavuttaa maaseudun ja sitä kautta mahdollistaa myös siellä asumisen suomessa ei ole tällä hetkellä yleistä pakkausveroa ainoastaan juomapakkauksiin sovelletaan veroa pakkauksista yleisesti ottaen aiheutuu kuitenkin huomattava ympäristörasitus suomen tulisi selvittää ja mahdollisesti ottaa käyttöön yleinen pakkausvero jonka suuruus vaihtelisi eri pakkausmateriaalien ja pakkaustyyppien ympäristöhaittojen mukaan tämä sekä tuottaisi valtiolle verotuloja että ohjaisi kestävämpien pakkausten käyttöön vaihtoehtoisesti pakkausten ympäristörasitetta tulisi vähentää tiukemman valmistus ja kierrätyssääntelyn kautta arvoisa herra puhemies

tämä tällä kertaa

puhemies ajattelin vielä näin illan ratoksi käsitellä vähän sitä millä tavalla tämä budjettikirja tai budjettiesitys vastaa niihin globaaleihin haasteisiin joita näemme ympärillämme oli ilo kuulla edustaja kulmalan puheenvuoro kehitysyhteistyötä koskevalta osin siihen on helppo yhtyä niihin sisällöllisiin näkemyksiin mutta arvoisa puhemies mielestäni ongelma on nyt aika vakavasti tässä kehitysyhteistyön määrässä ja siinä mitkä ovat meidän kansainväliset lupauksemme olemme sitoutuneet siihen nolla pilkku seitsemän prosentin bkt tasoon ja tälläkään hetkellä hallitus ei mitään rahoitussuunnitelmaa eikä mitään polkua miten tälle tasolle päästäisiin edellisen hallituksen aikana sitä varten luotiin oma rahoitusmekanismi käytettiin päästöhuutokauppatuloja ja tällä tavalla saatiin potti kasvamaan muistaakseni yli nolla pilkku kuuden joka oli kuitenkin aika lähellä nolla pilkku seitsemää ja nyt tarvittaisiin tällainen uusi rahoituskeino oli se sitten lentovero tai jokin muu vero jonka jonka tulot voitaisiin suoraan kohdistaa näihin kehitysyhteistyörahoihin tätä pitäisi mielestäni eduskunnassa pohtia sitten nostan yhden budjettikirjaan liittyvän asian josta hallitukselle voi antaa tunnustuksen eli se on se ajattelutapa joka on otettu käyttöön kestävästä kehityksestä raportoitaessa ja ykn agenda tavoitteiden osalta on hyvä että yleisperusteluissa on tällainen luku jossa näitä asioita on koottu yhteen ja sitten myöskin jokaisen ministeriön kohdalla on tämä kestävän kehityksen kohta erikseen pääluokkakohtaisesti hyvä että tämä on tuotu poikkileikkaavana asiana esille ja se vastaa esimerkiksi niitä ajatuksia joita sitrassa on tällaisesta ilmiöpohjaisesta julkisesta hallinnosta että käsittelisimme myös näitä temaattisesti eikä vain eri siiloissa mutta ehkä yksi asia on on sellainen johon voisimme tarkemmin eduskunnassakin palata se on se että yhdeksänkymmentä luvulta muistaakseni vuoteen kaksituhattayksi asti budjettikirjan liitteenä oli tällainen ympäristö ja luonnonvarat liite jonka oli tehnyt tilastokeskus suomen ympäristökeskus ja käsiteltiin luonnonvarojen tilaa ja sitä trendiä mitä niille oli vuoden aikana tapahtunut metsävarat kaivoskysymykset muut olivat siellä esillä tällaista dataa ja tilastoa mielestäni aika kipeästi kaivattaisin se voisi laajentuakin vaikka tällaiseksi kestävän kehityksen liitteeksi tai agenda kaksituhattakolmekymmentä liitteeksi mutta se olisi hyvää tietoa eduskunnalle päätöksenteon pohjaksi ympäristön luonnonvarojen ja muiden kestävän kehityksen kysymysten käsittelemiseksi sitten puhemies aivan lopuksi muutama sana rauhan ja turvallisuuden kysymyksistä rauhan ja turvallisuuden asiat ovat tietysti olennainen osa suomen globaalipolitiikkaa ja myöskin näissä ykn kestävän kehityksen tavoitteissa on tavoite kuusitoista rauha turvallisuus hyvä hallinto siinä mielessä nämä asiat vastaavat sitä tässä budjettikirjassa on ulkoministeriön pääluokan kohdalla mainittu meille hyvin tärkeä tavoite joka on naisten asema konflikteissa naisten ja tyttöjen aseman turvaaminen eli tämä ykn päätöslauselma josta muun muassa elisabeth rehn on hyvin tunnettu maailmalla mutta tämän rinnalle pitäisi yhtä vahvana nostaa ykn päätöslauselma joka on nuoret rauha ja turvallisuus tämän ympäriltä suomi on jo kehittänyt hyvää profiilia ja voisi edelleen kehittää sitä miten eri puolilla maailman nuoret voitaisiin saada enemmän näihin teemoihin mukaan myöskin yksi asia joka kiinnittää huomioni on että budjettikirjan rakenteessa sitä mitä teemme sotilaallisessa kriisinhallinnassa siviilikriisinhallinnassa rauhanvälityksessä ei oikeastaan ole minnekään koottu se on täällä sirpaleina etsitään sisäministeriön pääluokasta etsitään ulkoministeriön pääluokasta mutta sitä ei ole visionäärisesti koottu yhteen siinäkin mielessä voitaisiin ajatella että tässä

arvoisa herra puhemies vielä haluan muutaman sanan sanoa tässä keskustelun loppupuolella turvallisuudesta mutta sitä ennen haluan kyllä kiittää kokeneita edustajakollegoita filatovia ja haavistoa hyvistä puheenvuoroista joku aina kysyy että mitä siellä illalla tehdään tällaisia puheenvuoroja olisi hyvä isommankin yleisön kuunnella kuunnella ja tällaista keskustelua ehkä enempikin tähän saliin saisi mahtua maamme turvallisuusympäristö on itse asiassa ollut erittäin vahvassa muutoksessa jo vuodesta

lähtien tietyllä tavalla lähiympäristön osalta ja ja vuodesta kaksituhattakaksitoista sitten ehkä ehkä vielä merkittävämmälläkin tavalla nämä muutokset ovat vaikeasti ennakoitavia ja ja varsin nopeita tällä hallituskaudella on jouduttu tekemään ja on tehty merkittävästi toimia joilla on vahvistettu maamme turvallisuutta ja myös vahvistettu maamme asemaa osana länttä on tehty kahdenvälisiä sopimuksia lukuisia ruotsin kanssa syvennetty puolustusyhteistyötä mutta myös saksan ison britannian ja viimeksi ranskan kesken itse pidän myönteisenä sitä että nato keskeisyyden sijaan euroopassa eu valtiot ovat ottaneet entistä isompaa roolia omasta turvallisuudestaan turvallisuudestaan ja siinä nämä kahdenväliset sopimukset ovat ovat olleet keskeisessä roolissa myös lainsäädäntöämme on päivitetty merkittävällä tavalla muun muassa puututtu ison reserviläisarmeijan akilleenkantapäähän eli eli nopeuteen ja ja liikkeelle saamiseen eli joukkojen reagointikykyä on parannettu lainsäädäntöä päivittämällä mutta myös kansainvälistä avunantoa ja ja avun vastaanottamista koskeva lainsäädäntö on saatu lopulta voimaan maamme puolustuskyky muodostuu lopulta puolustusjärjestelmän sotilaallisista suorituskyvyistä kansallisesta viranomaisyhteistyöstä ja ja sen lisäksi tästä kansainvälisestä

itse pidän erittäin tärkeänä että maamme puolustuksen ylläpidon kehittämisessä painotamme kaikkien puolustushaarojen valmiuden kehittämistä ja samaan aikaan käytöstä poistuvien suorituskykyjen korvaamista ja ja tiedustelua kyberpuolustamista ja kaukovaikuttamista näillä kaikilla osa alueilla on tehty merkittäviä toimenpiteitä tämän neljän vuoden aikana

hanke jolla merivoimien kalustoa uusitaan samaan aikaan valmistaudutaan erittäin merkittävään hornetien korvaamiseen korvaamiseen hx hankkeen kautta ja myös rynnäkkökiväärit ovat tulossa uusintaikään ja toivon että näihin löytyy suomalainen tekijä kun rynnäkkökiväärit meidän maavoimille uusitaan arvoisa puhemies lopuksi kiitosta siitä että maanpuolustusjärjestöille budjetoidaan nyt toisen kerran se mitä tähän toimintaan tarvitaan eli olemme päässeet pois näistä minun mielestäni aika lailla teatraalisista leikkauksista jotka eduskunta sitten vuosi toisensa jälkeen on palauttanut on järkevämpi käyttää työaikaa täällä eduskunnassa valiokunnissa ja myöskin valtiovarainvaliokunnan jaostoissa siihen että käymme

myös puolustusvoimiin tulee lisää virkoja tiedustelulainsäädäntö toivottavasti saadaan voimaan mahdollisimman pikaisesti myös sotilaallisesta on huolehdittu viime aikoina on tehty ratkaisuja siitä että jatkamme läsnäoloa muun muassa irakissa ehkä tulevaisuudessa on arvioitava hieman uudelleenkin sitä miksi olemme näissä operaatioissa mukana enää niistä ei ei ehkä ole saatavissa sellaista sellaista hyötyä mikä vahvistaisi meidän maan omaa osaamista siellä vaan vaan ehkä enempikin on kyse tällaisesta yhteisestä vastuusta vakauttaa ympäristöä hieman kauempanakin euroopasta arvoisa puhemies pidän myönteisenä sitä että turvallisuuteen panostetaan niin ulkoiseen turvallisuuteen puolustusvoimien armeijan näkökulmasta kuin myös sisäiseen turvallisuuteen lisäämällä määrärahoja poliisille suojelupoliisille ja niin pois päin turvallisuus on isossa osassa tässä

arvoisa puhemies pikkusen tuosta kehitysavusta vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen tässä salissa väännetään kättä siitä mikä olisi oikea taso vuotuiselle kehitysavulle paljon vähemmän keskustellaan siitä miten pieni osuus tuosta rahasta menee sinne on tarkoitettu ja sitten on aihe josta monet mieluiten vaikenevat mitä on kaikella tällä rahalla ja vaivalla saavutettu jo kauan kehitysavun päämääränä on ollut väestönkasvun hillitseminen on ollut lukuisia sinänsä varmasti hyviä hankkeita esimerkiksi terveydenhuollon ja koulutuksen ja varsinkin naisten ja tyttöjen koulutuksen kehittämiseksi mutta tyly totuus on se että on käynyt juuri päinvastoin kuin oli tarkoitus afrikan väestö paisuu hallitsemattomasti kymmenillä ihmisillä joka ainoa vuosi ja se paisuu paisumistaan riippumatta siitä miten monta sataa miljoonaa suomalaisten veronmaksajien rahaa kaadetaan kehitysavun pohjattomaan kitaan arvoisa puhemies koko kehitysapu pitää laittaa vapaaehtoisuuden pohjalle koska siinähän sen hyväntahtoisuuden sitten itse kukin voi näyttää valtion budjetista ei pidä laittaa enää euroakaan afrikan väestön kasvattamiseen ulkoasiainneuvos eläkkeellä oleva suurlähettiläs matti kääriäinen on kirjoittanut kirjan kehitysavun kirous hän on ollut neljäkymmentä vuotta kehitysapuyhteistyössä ja sanoo että yksi prosentti siitä menee perille minä luen katkelman kehitysavun antaminen köyhille köyhille maille ei ole johtanut niihin tavoitteisiin jotka sille alun perin asetettiin äärimmäinen köyhyys on häviämässä lähinnä sellaisissa maissa joille kehitysapua ei ole annettu vaikka virallinen propaganda toista monissa maissa kehitysapu tukee paikallista eliittiä ei demokratisoitumista kaiken kukkuraksi kehitysmaista karkaa pääomia lähes kymmenen kertaa kehitysavun verran monikansalliset yritykset kiertävät veroja ja veroparatiiseihin kertyy tuhansia miljardeja euroja edes edes kehitysavun ammattilaiset eivät tiedä kuka kehitysapulaivaa ohjaa ja mihin suuntaan tämä oli matti kääriäisen kirjasta kehitysavun kirous se on ihan nykyään ilmestynyt luulisin että tämmöinen ihminen tietää mitä se on täällähän me osaamme puhua valkoisen mustaksi ja mustan valkoiseksi mutta tottahan täällä harvoin tulee meikäläinen kun astuu tähän niin silloin sitä

sitten vielä jos halutaan että tehdään rehellistä tästä hommasta mehän osaamme puhua niin kuin äsken sanoin vaikka puhelinluettelosta niin kymmenen miljoonaa tuohon rahaa sieltä kehitysapulippaasta ja lupaan että kaksi miljoonaa tuhlaan ostan kaikkia hyviä autoja ja kaikkea muuta mutta kahdeksan miljoonaa jää siitä ja käyn katsomassa että menee perille joka ainoa kopeekka mitä sitä on ja varmasti on suurempi hyöty kuin tällä touhulla mitä nyt tehdään kiillotetaan sitä omaa kilpeämme

arvoisa puhemies arvostamani edustaja hakkarainen kertoi vähän kehitysavusta minä olen käynyt myös katsomassa minnekä ne rahat menevät nepalissa kävin vuoristokylässä ja sinne oli tänä vuonna tammikuussa tullut ensimmäisen kerran juokseva vesi se maksoi kymmenentuhatta euroa siihen kylään nyt niitten naisten ei enää tarvitse neljää tuntia vuorokaudessa kuljettaa vettä sieltä kauempaa vaan he voivat keskittyä sen

huolehtimiseen ja muihin kotitaloustöihin mutta sitten mennäkseni puolustusministeriön ensi vuoden talousarvioesitys sisältää puolustusministeriön pääluokan määrärahoja noin yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarviossa tämä lisäys aiheutuu lähinnä laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista rahoitusosuudesta joka sisältyi pääosin jo vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarviossa myönnettyyn tilausvaltuuteen määrärahatasoa nostaa myös hallitusohjelmaan perustuva lisäys materiaalisten suorituskykypuutteiden korjaamiseen lisäksi hallinnonalan toimintamenomäärärahoihin on lisätty noin kymmenen miljoonaa euroa sotilastiedustelulain toimeenpanoon hallituksen lakiesityksen mukaisesti puolustusvoimien henkilöstömäärää saadaan lisättyä noin sadalla henkilötyövuodella mihin käytetään vajaa kuusi miljoonaa euroa tämä on välttämätön lisäys jolla lievitetään puolustusvoimien henkilöstöpulaa joka näkyy jo arjessa henkilöstön jaksamisongelmina yleisen asevelvollisuuden edellytykset turvataan koko palveluskelpoinen miespuolinen ikäluokka koulutetaan varusmiesten maastovuorokausien määrä ja reservin kertausharjoitusten määrä pidetään vuoden kaksituhattakahdeksantoista tasolla myös maanpuolustusjärjestöjen tukemiseen esitetään suunnilleen samaa euromäärää kuin eduskunnan hyväksymässä vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarviossa tällä voidaan turvata jatkossakin ensiarvoisen tärkeä työ pidän näitä seikkoja erittäin tärkeinä ja toivon samaa jatkuvuutta myös seuraavalta hallitukselta arvoisa puhemies nuorten metsästäjien riistanhoitomaksu puolittuu hallitus esittää että nuorten alle kahdeksantoista vuotiaiden metsästäjien riistanhoitomaksu puolitetaan ensi vuoden alusta lukien tämä on erinomainen vastaantulo nuorille metsästäjille tällä toimella annetaan positiivinen signaali nuorison huomioimiseksi hyvän harrastuksen parissa viime vuoden lopulla eduskunnassa käsiteltiin riistanhoitomaksujen korotusta maa ja metsätalousvaliokunnan kokouksessa esitin että nuorilta riistanhoitomaksu puolitetaan ja muiden osalta esitys on hyväksyttävissä teimme yksimielisesti valiokunnan mietintöön lausumaehdotuksen vuonna kaksituhattakuusitoista metsästäjätutkinnon suoritti kymmenen viiva neljätoista vuotiaissa kahdeksansataayhdeksänkymmentäkolme ja viisitoista viiva yhdeksäntoista vuotiaissa tuhatkuusikymmentäseitsemän nuorta alle kahdeksantoista vuotiaista riistanhoitomaksun maksaa vuosittain noin kahdeksantuhattakuusisataa henkilöä joten nuorten riistanhoitomaksun alennuksesta aiheutuu jatkossa noin sadankuudenkymmenentuhannen euron vähennys maksukertymään eli suomeksi sanottuna ei yhtään mitään siihen nähden mikä merkitys tällä päätöksellä nuorille metsästäjille pidän tätä esitystä toteutuessaan yhtenä parhaista millä saadaan nuoret pojat ja tytöt hyvän harrastuksen pariin metsästys on monilla alueilla ainut harrastusmahdollisuus vielä lisää tästä nepalista edustaja hakkaraiselle siellä tapasin hyvin paljon naisia jotka kävivät tänä vuonna ensimmäisen kerran suihkussa se oli heidän ensimmäinen kokemuksensa siitä ja he olivat noin viisikymppisiä naisia

kyllä sillä prosentilla saadaan tuommoisiakin aikaan ja monta hyvää kaivoakin on tehty mutta se tulos on niin olematon siihen rahamäärään nähden että se pystytään tekemään toisellakin tavalla minulla on kokemusta kehitysapuhommasta aikanaan nicaraguassa kävin sahoja laittamassa siellä oli tehty kehitysapua suomalaisten veronmaksajien rahoilla mitä oli saatu aikaan sirppitalkoot laitettu pystyyn yhtään mitään ei ollut tehty muuta kuin työväenlauluja opeteltu laulamaan tai opetettu niitten kansalaiset laulamaan minä menin sinne mennään tuonne sirkkelin viereen ja ruvetaan tekemään töitä tuo leipää suuhun ja paljon paremmin kuin se

sitten suomeen tuli hyviä raportteja sieltä että mitenkä hyvin se toimii olihan ne koneet sinne laitettu kaikki mutta ei ollut koulutettu niitä käyttämään minä muuten tein sen enkä pyytänyt siitä lantin lanttia että siinä olisi esimerkkiä edustajille voisi jokainen näyttämään miten se homma toimii sitten se vallankumous siellä päättyi sandinistihallitus kaatui ja sinne jäivät venäläisten

nimittäin siellä oli näitä työläispataljoonia ne kävelivät niitä vuorenrinteitä ylös ja alas ja punaliput heiluivat mutta kun vallankumous meni ohi ei ollut auttajia he olisivat tarvinneet sitä apua sitten siellä niitten vanhojen romujen kanssa mihinkä se auttamistahto lähti sitten kun se vallankumous kaatui tämä on täysin ideologista tämä homma kun sitä apua viedään tuonne tai ei täysin mutta sillä tavalla osaksi jos sitä auttamishalua olisi ollut niin hirveästi niin ne samat porukat olisivat varmasti menneet niitä zetoreja työntämään siellä käyntiin ja lapioimaan sinne

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia

asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

arvoisa puhemies

elintarvikemarkkinavaltuutetun viran perustaminen ensi vuoden alussa aloittavaan ruokavirastoon elintarvikemarkkinavaltuutetulta edellytetään oikeustieteellistä loppututkintoa ja tuo tutkinto tehtävän menestykselliseen hoitamiseen varmasti vaaditaan viran hoitamisessa tätäkin tärkeämpää tulee kuitenkin olemaan ennen viran vastaanottamista valmiiksi hankittu arvovalta se on käsittääkseni aivan ratkaisevaa siinä minkälaiseksi tämän viranhaltijan asema muodostuu arvoisa puhemies päivänselvää on ettei elintarvikemarkkinavaltuutettu voi vaikuttaa markkinoilla maksettavaan hintatasoon vaan voi ainoastaan edistää hyviä menettelyjä ja ja kauppatapoja tähän tarkoitukseen meillä on jo olemassa koneisto joka on nimeltään kilpailu ja kuluttajavirasto elintarviketoimialan on on kuitenkin nähty tarvitsevan oman virkavalvojan myös eussa on on ollut tämänsuuntaista ajattelua ja on nähty elintarvikealalla sellaisia erityisongelmia joiden merkeissä on parhaillaan direktiivin valmistelu käynnissä eun komissiossa arvoisa puhemies valtuutetun yleiseksi tehtäväksi tulisi elintarvikeketjuun kohdistuva neuvonta seuranta ja valvonta sekä havaitsemiinsa epäkohtiin puuttuminen keinoina olisivat neuvottelu ja sovinnon edistäminen huomautus käytännössä kirjallinen huomautus ja julkinen varoitus sekä viimeisenä vaihtoehtona asian saattaminen markkinaoikeuteen kiellon ja uhkasakon määräämistä varten kirjallisella huomautuksella ja julkisella varoituksella voidaan luoda julkista painetta yrityksille toimia vastuullisesti elintarvikevaltuutetun oikeus hakea uhkasakolla tehostetun kiellon määräämistä markkinaoikeudelta koskee tilannetta jossa on kyse kohtuuttomasta sopimusehdosta tai sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa paikallaan on ehkä todeta että oikeustoimilain kohtuuttomien sopimusehtojen sovittelusäännös on meillä ollut voimassa jo vuodesta

ja laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa vuodesta

mutta yksittäinen kansalainen on voinut hyödyntää näitä säädöksiä vain käräjäoikeuden kautta mikä on kohtuuttoman raskas menettely

elintarvikemarkkinavaltuutetun toiminnan kautta kyseisten säännösten soveltamismahdollisuus toivottavasti ulottuu elintarvikeketjun osapuoliin paremmin kuin mitä nykyiset oikeusmekanismit mahdollistavat arvoisa puhemies mitään messiaanista valtaa ei elintarvikevaltuutetulle näyttäisi olevan tulossa perustuslaki asettaa omat rajoituksensa hinnoitteluun puuttumiselle kysymyksessä ovat tällöin tietenkin perustuslaissa taatut omistusoikeus ja sopimusvapaus elintarvikeketjun vahvempien osapuolten pitäisi siis tehdä parannus

maatalouden kannattavuuskriisin vuoksi maatalouden kannattavuudesta tai lähinnä kannattamattomuudesta on on puhuttu todella paljon tänä syksynä mikä on aivan oikein aivan oikein sen sijaan eivät ole menneet kannattavuusongelmien perustelut kun kannattavuuskriisiä on laitettu lähes pelkästään tämän kesän kuivuuden syyksi tai viime vuoden märkyyden piikkiin maatalouden kannattavuuden tai kannattamattomuuden keskeisin syy ei ole yksittäiset sääolosuhteet vaan se että maataloustuotannon kohonneita tuotantokustannuksia ei ole onnistuttu viemään korotuksina tuottajahintoihin tähän liittyen on nyt kiinnitetty erityistä huomiota siihen toimivatko maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden markkinat vai eivät toimivatko markkinat esimerkiksi tilanteessa jossa kaksi suurta ostajaa prosenttia markkinoista tai tilanteessa jossa ketjun usealla tasolla myyjiä on lukuisia mutta ostajia todella vähän tämän lakiesityksen tavoitteena on varmistaa markkinoiden toimintaa varmistaa reilun pelin sääntöjen toteutumista markkinoilla arvoisa puhemies tervehdin tätä lakiesitystä ilolla nykyviljelijät ymmärtävät ja kestävät kyllä kovankin kilpailun markkinoilla kunhan kilpailu on reilua ja säännöt ovat samat kaikille

tämä elintarvikemarkkinalaki joka on nyt hallituksen esityksenä salissa ja täällä keskustelussa on enemmän kuin odotettu tätä on vuosia vuosia valmisteltu muistaakseni jo silloin kun edustaja sirkka liisa anttila oli aikoinaan ministerinä tämä valmistelu lähti käyntiin ja nyt me olemme tässä tilanteessa että tämä on on totta meillä ja tämä tulee voimaan vuodenvaihteessa onko tässä ratkaisua pitkäkestoiseen maatalouden kannattavuusongelmaan ja reilumpiin kauppatapoihin meillä on vahva usko että tällä nyt oikeasti löytyy myöskin niitä ratkaisuja siihen että se joka tekee eniten mutta saa tänä päivänä vähiten tulisi tässä elintarvikeketjussa jatkossa saamaan kustannuksia vastaavan panoksen ja myöskin tuottoa tuottoa pääomalle paljon on spekulaatiota käyty julkisuudessa jo siitä minkälainen valta tulee olemaan minkälaisia keissejä tässä tulee esille no oikeastaan mutta jos niitä keissejä ei juurikaan ole tulossa niin se kertoo sitten vain siitä että ne kauppatavat kuitenkin toimivat ja ehkä myöskin jo tämä pelkkä lainsäädäntö on sitten hillitsemässä niitä epäterveitä tapoja arvoisa puhemies sillä että nyt budjetissa on myöskin tälle valtuutetulle jo rahoitus ja hallituspuolueitten yksimielinen esitys siitä että tämä markkinalaki tulee voimaan on keskeinen rooli me luomme uskoa tulevaisuuteen myöskin nuorille tuottajille jotka ovat tänä päivänä sen kannattamattoman toiminnan ahdistuksessa tämä on yksi osuus siihen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies tässä on käyty laajaa yleiskeskustelua hallituksen harjoittamasta talous ja veropolitiikasta jo aiemmin tässä viikon aikana mutta haluaisin nyt kuitenkin tässä yhteydessä vielä aivan aivan lyhyesti ottaa kantaa tähän hallituksen tuloveropolitiikkaan nimittäin paitsi euromääräisesti myös suhteellisesti suurimmat veronalennukset hallitus on suunnannut suunnannut eläkeläisten osalta noin seitsemäntuhannen euron kuukausieläkettä saaville sitä vastoin pieni ja keskituloisten eläkeläisten veronkevennykset ovat huomattavasti tätä pienempiä myös suhteellisesti valitettavasti kokoomuslainen veropolitiikka näkyykin hyvin voimakkaasti tässä hallituksen esityksessä tämä siitäkin huolimatta että esimerkiksi korkeintaan tuhatkuusisataa euroa kuussa työeläkettä saavien kansalaisten verotus on huomattavasti palkkatulojen verotusta kireämpää ja tämä ero näyttää hallituksen esityksen myötä vain kasvavan olenkin pahoillani siitä ettei hallitus näytä olevan halukas parantamaan tällaista pientä tai kohtuullista työeläkettä saavien eläkeläisten tilannetta varsinkaan kun asumis ja liikkumiskustannukset jatkuvasti nousevat ja eläkkeet jäävät jälkeen palkkakehityksestä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen

kahdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies

voi aloittaa tutkinnon suoritettuaan ja riistanhoitomaksun maksettuaan joko aseen kanssa taikka ilman asetta alle viisitoista vuotiaskin saa metsästää aseen kanssa vaikka hänellä ei ole aseen hallussapitolupaa jos ja kun hänen välittömässä läheisyydessään on aseen käytöstä vastaava henkilö jolla on aseen hallussapitolupa viisitoista vuotta täytettyään nuori voi hakea metsästysaseeseen rinnakkaislupaa huoltajansa suostumuksella ja metsästää ilman vastuuhenkilön välitöntä läsnäoloa ilman asettakin voi metsästää vaikkapa loukuttamalla villiminkkejä supikoiria ja näätiä luontoon jalkautunut nuori oppii lukemaan karttaa ja suunnistamaan ja selviämään muutenkin maastossa omatoimisesti näistä asioista on apua myös varusmiespalvelusta suoritettaessa suomessa erityisesti metsäisillä ja harvaan asutuilla alueilla on metsästys todella suosittu harrastus näillä alueilla on muutoinkin harrastusmahdollisuuksia vähän joten metsästys nousee arvoon arvaamattomaan nykyään suomessa on noin vuosittain riistanhoitomaksun maksanutta joista yli viisi prosenttia eli noin kaksikymmentätuhatta on naisia naiset tempautuvat metsästysharrastukseen mukaan usein koiraharrastuksen kautta pari päivää sitten uutisoitiin että pellon erän hirvenmetsästyksen jahtipäällikkönä aloittaa nainen saadun tiedon mukaan hän ei ole ainoa nainen jahtivoutina minä kannustan metsästysseuroja avaamaan jäsenyyksiä naisille myös suurriistan pyyntiin viime vuosina nuorten metsästäjien määrän on havaittu kasvavan kohtuullista vauhtia kautta suomen asiaa auttaa riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten tehostunut koulutustyö myös kaupungeissa metsästäjien ikääntyminen ja metsästysseurojen ukkoontuminen on taitettu arvoisa puhemies lakiesityksessä ehdotetaan että alle kahdeksantoista vuotiaiden riistanhoitomaksua alennettaisiin nykyisestä kolmestakymmenestäyhdeksästä eurosta kahteenkymmeneen euroon kahdenkymmenen euron maksuun olisi oikeutettu henkilö joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta elokuun ensimmäiseen päivään mennessä yli neljäkymmentä vuotisesta metsästäjäkokemuksestani huolimatta minä kannatan tätä erinomaista esitystä nuoruuden riemulla ja nuoruuden innolla esitys mahdollistaa sekä metsästäjätutkinnon että riistanhoitomaksun suorittamisen pienellä panostuksella arvoisa puhemies minä toivon että lakimuutos kannustaa nuoria miehiä ja nuoria naisia monella tavalla antoisan ja eräkulttuuriin vahvasti kuuluvan metsästysharrastuksen pariin kiitoksia

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään

ja tasa arvovaliokuntaan

arvoisa puhemies tästä lakiesityksestä kuuluu kiitos hallitukselle on hyvä että jatketaan sitä että passiivista työmarkkinatukea voidaan käyttää myös aktiivisesti palkkatukena tämä paikkaa sitä puutetta mitä meillä on palkkatuen puolella kokonaisuutenansa

sijaan tämä palkkatuki annettaisiin kohtuullisen automaattisesti ja harrastaisimme sitten jälkikäteisvalvontaa olen aivan varma että työpaikalla olevat luottamusmiehet kyllä ilmoittaisivat niistä tilanteista joissa esimerkiksi palkkatuetulla työvoimalla ruvettaisiin korvaamaan vakituista työvoimaa irtisanottaisiin siis entisiä työntekijöitä ja otettaisiin palkkatuettuja tilalle ja tätä kautta nämä väärinkäytökset saataisiin kiinni tämä olisi yksi keino jolla turhaa työtä

ministeri on meille monta kertaa tässä salissa sanonut että kun mennään maakuntahallintoon niin sinne siirtyvät kaikki työvoimapolitiikan resurssit sellaisina kuin ne nyt ovat eivät siirry jos tämä laki jää voimaan tai jos tätä lakia jatketaan vain siihen asti kun siirrymme maakuntahallintoon jos siirrymme tämä on itse asiassa aika merkittävä rahoitusosuus ja siksi olisin toivonut että tästä laista olisi tullut pysyvä ja sitä olisi kehitetty eteenpäin digitalisaation mahdollistamin keinoin